ainoaan käsittelyyn esitellään

esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään kymmenen minuuttia muut etukäteen varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä ja ne saavat kestää enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia tiedonannon käsittelyn päätteeksi toimitetaan äänestys valtioneuvoston tai ministerin nauttimasta luottamuksesta jos keskustelun aikana on tehty ehdotus epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle tai ministerille eduskunta voi päättää lähettää asian valiokuntaan jonka tulee tehdä ehdotus eduskunnan päätökseksi

hallitus tuo nyt ohjelmansa tiedonantona eduskunnalle perustuslain edellyttämällä tavalla

kun uudistaminen unohtuu pitkäksi aikaa joudutaan leikkausten tielle nyt meidän on samaan aikaan säästettävä ja vietävä läpi isoja uudistuksia suomella on vain kaksi vaihtoehtoa joko uudistamme itse tai joku tekee sen puolestamme euroopan talouden ihmelapsesta on tullut maa joka on vaarassa joutua liiallisen alijäämän menettelyyn ja brysselin budjettivalvonnan alle haluamme pitää omat asiat omissa käsissämme ja tehdä tarvittavat päätökset itse kansantuotteemme on suunnilleen samalla kuin kahdeksan vuotta sitten julkisen talouden menot ovat kuitenkin kasvaneet aivan viime vuosiin saakka lähes samaa tahtia kuin vuosituhannen alun vahvan talouskasvun vuosina tulojen ja menojen erotus on katettu velanotolla emme voi enää jatkaa tällä tiellä jos elvyttäminen elvyttäminen velalla oikeasti auttaisi suomen talouden pitäisi olla nyt aivan erinomaisessa kunnossa olemme ottaneet monta vuotta peräkkäin syömävelkaa seitsemän viiva kahdeksan miljardia euroa silti työttömyys on korkealla ja talouden kasvu on hiipunut vienti ei vedä kilpailukykymme on rapautunut kymmenen viiva viisitoista prosenttia suhteessa keskeisiin kilpailijamaihimme talouden kehitys ei ole pelkästään poliitikkojen päätettävissä hallitukset voivat parhaimmillaankin vain luoda edellytyksiä työnteolle ja yrittämiselle pahimmillaan pahimmillaan julkisen vallan toimet voivat heikentää taloudellista toimeliaisuutta näin on valitettavasti meilläkin vuosien mittaan käynyt olemme menettäneet ketteryytemme liialliseksi kasvaneella sääntelyllä ja hallinnoinnilla yhteiskuntaa on rakennettava enemmän luottamuksen kuin sääntelyn ja valvonnan varaan aloitamme uudistustyön hallitusohjelmasta ja työskentelytavoistamme strategista johtamista noudatetaan jo lähes kaikilla elämänaloilla nyt oli korkea aika tuoda se myös politiikkaan strategian lähtökohtana on tavoitetila johon pyrimme seuraavan kymmenen vuoden aikana tuo visio on täsmennetty viideksi erilliseksi tavoitteeksi joista on johdettu tavoitteet koko hallituskaudeksi lopuksi olemme määritelleet kärkihankkeet joilla tavoitteiden saavuttaminen varmistetaan arvoisa puhemies
hallitusohjelman ensimmäinen luku kertoo yhteisen tavoitteemme suomesta kymmenen vuoden kuluttua haluamme rakentaa sillan jota pitkin kulkemalla pääsemme edessä olevien vaikeuksien yli ehyenä kansakuntana tavoitteemme on että vuonna kaksituhattakaksikymmentäviisi suomi on uudistuva välittävä ja turvallinen maa jossa jokainen voi kokea olevansa tärkeä ja yhteiskunnassa vallitsee keskinäinen luottamus olemme valinneet viisi tärkeintä tavoitetta jotka pitää saavuttaa yhteiseen visioon pääsemiseksi nuo viisi tavoitetta ovat työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen osaamisen ja koulutuksen uudistaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen vauhdittaminen sekä viidentenä toimintatapojen uudistaminen digitalisaation digitalisaation hyödyntämisen kokeilujen ja normien purkamisen kautta näille viidelle sektorille on määritelty hallituskauden tavoitteet ja niille asetetaan mittarit joiden avulla seuraamme tavoitteiden toteutumista lopuksi olemme päättäneet yhteensä kahdestakymmenestäkuudesta kärkihankkeesta jotka toteutamme hallituskauden aikana poimin pari esimerkkiä kultakin viideltä lohkolta uudistamme työvoimahallinnon enemmän työllisyyttä tukevaksi puramme työn vastaanottamista haittaavia kannustinloukkuja ja alennamme rakenteellista työttömyyttä lisäämme asuntorakentamista edistämme uusien oppimisympäristöjen luomista ja tuomme digitaaliset materiaalit peruskouluihin teemme liikkuva koulu hankkeesta valtakunnallisen niin että peruskouluissa liikutaan tunti päivässä teemme toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin ja kehitämme nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan kehitämme ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistamme omaishoitoa toteutamme lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelman edistämme siirtymistä hiilettömään puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti luovumme hiilen käytöstä energiantuotannossa ja puolitamme tuontiöljyn käytön kotimaan tarpeisiin kaksituhattakaksikymmentä luvun aikana käymme normitalkoisiin sujuvoittamalla sujuvoittamalla säädöksiä julkisia palveluja digitalisoidaan johtamista parannetaan ja otetaan käyttöön kokeilukulttuuri toteutamme merkittäviä rakenteellisia uudistuksia eläkeuudistus eläkeuudistus toteutetaan kolmikantaisessa valmistelussa viime vaalikaudella syntyneen sopimuksen mukaisesti toteutamme sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen jatkamalla siitä mihin muutama kuukausi sitten jäätiin eduskunnan perustuslakivaliokunnan antamista vaihtoehdoista valitsimme uudistuksen kuntaa suurempien itsehallintoalueiden pohjalta kansanvaltaisuuden turvaamiseksi sote alueita johtavat vaaleilla valitut valtuustot myös uudistuksen rahoituksen suuntaviivat on määritelty ja koko hanketta varten asetetaan parlamentaarinen seurantaryhmä kuntien kustannuksia vähennetään miljardilla eurolla karsimalla niiden lakisääteisiä tehtäviä sekä niiden toteuttamista ohjaavia velvoitteita tämä vaatii koko kuntia ohjaavan sääntelypolitiikan periaatteiden uudistamista arvoisa rouva puhemies uskon että vuoden kaksituhattakaksikymmentäviisi tavoitetilan lisäksi nämä edellä kertomani strategiset linjaukset voitaisiin hyväksyä laajalla enemmistöllä tässä salissa sen sijaan hallitusohjelman talouspäätökset herättävät varmasti keskustelua hallitus lähtee siitä että meidän pitää lopettaa velaksi eläminen tässä maassa vuoteen kaksituhattakaksikymmentäyksi mennessä lisäksi on löydettävä keinot siihen miten julkisen julkisen talouden yhteensä kymmenen miljardin suuruinen kestävyysvaje katetaan olemme jakaneet tuon kymmenen miljardin euron urakan karkeasti kahteen osaan osa katetaan säästöillä ja loput rakenteellisilla uudistuksilla joihin edellä viittasin olemme päättäneet yhteensä neljän miljardin euron säästöistä julkiseen talouteen tällä vaalikaudella nuo säästötoimet on kerrottu hyvin yksityiskohtaisesti hallitusohjelman liitteessä tunnustamme avoimesti että nämä julkisen talouden säästöt tekevät kipeää monille väestöryhmille yritämme toteuttaa ne niin niin oikeudenmukaisesti kuin mahdollista olemme kohdistaneet säästöt mahdollisimman pitkälle seiniin ja rakenteisiin ihmisten tarvitsemien palvelujen ja tulonsiirtojen sijasta emme koske lapsilisien tasoon takuueläkkeisiin esitämme jopa pientä korotusta omaishoitajien jaksamista tuetaan miljoonan euron satsauksella säästöpäätökset eivät vaaranna hyvinvointiyhteiskuntaa säästämättä jättäminen sen kyllä vaarantaisi jo muutaman vuoden tähtäimellä verotuksemme on ennätyskireää kilpailukykymme ei kestä enää korkeampaa veroastetta joten sen kiristäminen ei ole mahdollista toisaalta tässä tilanteessa emme voi sitä keventääkään säilytämme suurituloisten solidaarisuusveron mutta kevennämme pieni ja keskituloisten verotusta veropohjaa tiivistämällä saamme tilaa myös yrittäjyyden ja ris kinoton kannustamiselle kun suomi ei nouse veroja kiristämällä ei se nouse säästämälläkään sen vuoksi esitämme myös yhteensä miljardin euron kasvupanostusta korjausvelan vähentämiseen ja edellä kerrottujen hallituskauden strategisten tavoitteiden toteuttamiseen liikenneverkon korjausvelan vähentämisen osuus tästä satsauksesta on kuusisataa miljoonaa euroa panostukset rahoitetaan omaisuustuloilla lisäksi hyödynnämme eun strategisten investointien rahastoa ja euroopan investointipankin välineitä vaikka tekesin määrärahoista joudutaan tinkimään yritysten kasvun rahoitusta helpotetaan parantamalla oman pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuutta suomen uusi nousu vaatii rohkeita päätöksiä ja laajaa yhteistyötä säästöissä helpoimmalla pääsevät nyt työssä käyvät siksi esitämme yhteiskuntasopimusta joka alentaisi yksikkötyökustannuksia vähintään viisi prosenttia sopimukseen sisältyy myös työntekijöiden muutosturvan parantaminen ja siihen liittyvä koulutusmalli keskustelemme tästä kokonaisuudesta työmarkkinaosapuolten kanssa ja hallitus tekee esityksen heinäkuun loppuun mennessä odotamme siihen työelämän osapuolten vastausta alkusyksyyn mennessä jos ja toivottavasti kun työmarkkinajärjestöjen vastaus on myönteinen järjestöillä olisi aikaa vuoden kaksituhattaseitsemäntoista maaliskuuhun saakka viedä nämä ratkaisut työehtosopimuksiin hallitus on valmis tukemaan yhteiskuntasopimusta ja palkkaratkaisuja merkittävillä tuloveron kevennyksillä näiden ratkaisujen on yhdessä vahvistettava julkisen talouden tasapainoa määrällä joka vastaa prosenttia suhteessa kokonaistuotantoon olemme kertoneet avoimesti myös vaihtoehdon yhteiskuntasopimukselle julkisen talouden tasapainottaminen vaatii siinä tapauksessa yhteensä yhden pilkku viiden miljardin euron menoleikkaukset ja veronkorotukset tämä ei ole uhkailua tai kiristystä vaan avoimuutta tämä hallitus ei väistä vastuutaan eikä perusta ohjelmaansa toiveille todellisuuden sijasta vaan kantaa vastuunsa kaikissa vaihtoehdoissa vetoamme kaikkiin etupiireihin yhteisen edun nimissä mitä isompi joukko lähtee talkoisiin mukaan sitä kevyempi jokaisen kuorma on en näe mitään edellytyksiä jättämiselle heinäkuun lopussa ellei yhteiskunnan eliitti sitoudu kunnolla tasavallan presidentinkin peräänkuuluttamaan kohtuuteen arvoisa puhemies lopuksi vain lyhyesti hallitusohjelman kirjauksista ulko ja turvallisuuspolitiikasta joista meillä vallitsee laaja kansallinen yksituumaisuus erityisesti ukrainan kriisin seurauksena euroopan ja itämeren alueen turvallisuustilanne on heikentynyt vastaamme tähän kehitykseen harjoittamalla aktiivista ulkopolitiikkaa vahvistamalla maamme puolustuskykyä ja sisäistä turvallisuutta sekä tiivistämällä kansainvälistä turvallisuus ja puolustuspoliittista yhteistyötä euroopan unionin jäsenyys on poliittinen valinta joka kytkee suomen läntiseen arvoyhteisöön eu politiikassa painopisteemme on talouskasvun ja työllisyyden edistäminen unionin on luotava edellytykset euroopan kehittymiselle puhtaan teknologian ja bio ja kiertotalouden edelläkävijäksi euroopan unionin on keskityttävä olennaisimpiin kysymyksiin eikä integraatiota ole tarpeen syventää kaikilla politiikan aloilla hallitus arvioi arvioi kaikkea eu sääntelyä talouskasvun kilpailukyvyn ja työllisyyden näkökulmasta ja edellyttää vastaavaa käytäntöä myös eun toimielinten tasolla suomi tavoittelee nykyistä vähemmän mutta parempaa ja kevyempää sääntelyä arvoisa puhemies seuraavat neljä vuotta tulevat olemaan vaikeita nyt on viimeinen hetki kääntää suomen suunta tästäkin selvitään nyt meidän jokaisen on löydettävä itsestämme uudistaja

siirrytään ryhmäpuheenvuoroihin ryhmäpuheenvuorojen jälkeen myönnän pääministeri sipilälle mahdollisuuden vastata kymmenen minuuttia minkä jälkeen debatti

arvoisa

sille ohjelman miettinyt toteutustapoja muuttanut johtamisjärjestelmiä ja mikä ehkä tärkeintä tässä alussa ne ovat tämän alkutilannearvion tehneet äärirealistisella tavalla noudattaneet sitä arviota joka taloudesta viranomaisilla on ja mitoittaneet mitoittaneet toimenpiteensä tämän mukaisesti se mitä nyt tarvitaan on vahvaa tahtotilaa eduskunta perustuslain kolmannen pykälän mukaan päättää paitsi lainsäädännöstä siellä sanotaan näin myös valtiontaloudesta meillä pitää olla päätöksentekokykyä tukea hallitusta viedä ne uudistukset ja säästöt lävitse jotka tällä nelivuotiskaudella edessä ovat kyse on siitä että suomi palautetaan kasvu uralle saamme kovaa maata taloutemme alle niin että elinkeinoelämä pystyy tuottamaan uusia työpaikkoja joiden kautta myös ne tulot syntyvät joilla palvelut rahoitetaan täällä tämän täällä tämän talon ulkopuolella alamäki jatkuu edelleen vienti on alamaissa kansantuote ei kasva tai supistuu työttömyys kasvaa jos me tällä tiellä jatkamme jos me jätämme säästämättä kuten pääministeri äsken totesi niin lähivuosina tilanne vaikeutuu entisestään nyt on samaan aikaan sopeutettava julkista taloutta tehtävä toimia jotka palauttavat vientikilpailukyvyn ja uudistettava tätä yhteiskuntaa tässä mielessä keskustan eduskuntaryhmä tervehtii erityisesti niitä yli kahtakymmentä kärkihanketta jotka eri tahoilta uudistavat tätä yhteiskuntaa ja uskon että tähän työhön mielellään kaikki eduskuntaryhmät lähtevät mukaan tärkeintä on jättää myös päätöksentekokyvystä sekä hallituksen tasolla että eduskunnan osalta kuva siitä että meillä on olemassa päätöksentekokyky ajelehtimisen pitää loppua täytyy osoittaa se että maassa on johtajuutta että on olemassa korkeimmilla valtiollisilla instansseilla käsitys siitä millä tavalla suomi selviää siihen nyt ohjelma laadittu se on kokonaisuus johon itse vahvasti uskon tiedän sen että nämä leikkaukset miljardeihin yltävät leikkaukset tulevat puhuttamaan paljon kansalaisyhteiskuntaa eduskuntaa mediaa on valtavasti päätöksiä joita on on vaikea viedä lävitse ei meitä ketään ole sinällään valittu tänne eduskuntaan vain leikkaamaan vaan me haluamme viedä viedä asioita eteenpäin mutta tällä kertaa asioiden edistäminen vaatii sitä että myös julkista taloutta sopeutetaan nämä leikkaukset on tehty ja ne pitää tehdä mahdollisimman tasapuolisella ja oikeudenmukaisella tavalla mutta se pulma on luonnollisesti siinä että leikkaukset kohdistuvat aina sellaisiin ihmisiin tai toimenpiteisiin töihin tai virastoihin jotka saavat tulonsa valtion tai kuntien budjeteista siksi ne eivät voi koskaan olla kaikkia kansalaisia tarkastellen täysin yhdenvertaisia tai samanlaisia vaan ne kohdistuvat niihin ihmisiin ja tahoihin jotka saavat tulonsa valtion budjetista tässä suhteessa myös tämän oikeudenmukaisuuden kannalta se yhteiskuntasopimus jota hallitus ajaa on tärkeää pitää mielessä tässä sillä yhteiskuntasopimuksella on kaksikin eri tarkoitusta toisaalta hakea malli jolla me kansakuntana yhdessä osallistumme näihin talkoisiin toisaalta löytää keinot joilla tämä toinen tärkeä tavoite kilpailukyky palautetaan erityisesti suhteessa

on eräs maailman korkeimmista tämän kokonaisveroasteen nostaminen ei palvele meidän talouden edistystä se ei palvele meidän kilpailukykyä se ei palvele myöskään meidän kotimaista kulutusta verotuksessa sellaiset verot ja maksut jotka kohdistuvat suoraan yritysten kustannuksiin heikentäisivät suoraan kilpailukykyä sellaiset verot jotka pääoman kautta vaikuttavat yritysten investointikykyyn heikentävät meidän talouden kehitysmahdollisuuksia jäljelle jäävät sitten ansiotuloverot ja välilliset verot joilla on hyvin syvä vaikutus kotimarkkinoihin ja valitettavasti myös niillä on taipumus kiertyä meidän vientimme kustannuksiksi siksi minusta siitä että pidetään viennin edistäminen viennin parantamisen edellytykset kirkkaana mielessä pitää näkyä kaikessa hallituksen toiminnassa että olemme johdonmukaisia emme tee toisella kädellä toista mitä toisella tavoittelemme ylipäätään tämä koko yhdistelmä siitä että taloutta sopeutetaan leikkauksilla parannetaan viennin kilpailukykyä yhteiskuntasopimuksella ja uudistetaan yhteiskuntaa kärkihankkeilla on toimiva kokonaisuus ja tätä kokonaisuutta erityisesti meidän pitää arvioida siellä on paljon yksittäisiä päätöksiä joista me itse kukin olemme ehkä eri mieltä

on vaikea haaste edessä äärimmäisen vaikea tilanne me monet olemme sitä mieltä että suomessa olisi jo tehty devalvaatio mikäli olisimme omassa valuutassa mutta me emme ole omassa valuutassa me elämme yhteisvaluutassa me elämme globaalissa taloudessa jossa kilpailu on haastanut meidät viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana aivan ennennäkemättömällä tavalla meillä ei ole kaikkia niitä keinoja käytettävissä mihin aikanaan totuttiin siksi tarvitsee itse tehdä toimenpiteitä joilla kilpailukyky palautetaan ja keskustan eduskuntaryhmä omalta osaltaan on vetoamassa voimakkaasti siihen että työmarkkinoilla osallistuttaisiin haettaisiin yhdessä ratkaisuja joilla tehtäisiin kustannuskilpailukyvyssä loikka eteenpäin ja saataisiin vienti vetämään sen kautta tuloja tälle koko kansantaloudelle ja se omalta osaltaan olisi helpottamassa myös niitä jotka kohdistuvat ihmisiin jotka ovat eniten riippuvaisia valtion menoista jos onnistumme yhteiskuntasopimuksen laatimaan meidän ei tarvitse tehdä niin paljon säästöjä kuin on ajateltu on turha ajatella että miljardin euron säästöt olisivat jonkinlainen kiristystoimenpide siitä ei ole kysymys hallitusneuvotteluissa on leikkausten viimeisille sijoille laitettu sellaiset leikkaukset joita kukaan meistä ei haluaisi täällä tehdä ja meidän yhteinen tavoite on se että niitä ei tarvitsisi myöskään tehdä arvoisa puhemies hallitusohjelman tärkeä osa on myös sääntelyn ja normien purkaminen meidän pitää antaa vapautta ja tilaa aktiivisille ihmisille ja tahoille toteuttaa itseään pidin tässä taannoin pari vuotta sitten juhlapuheen johon liittyen mietin kysymystä että mikä on ollut suomalaisessa talouspolitiikan historiassa tärkein yksittäinen päätös joka on eniten vienyt talouttamme eteenpäin ja päädyin vuoteen tuhatkahdeksansataaseitsemänkymmentäyhdeksän elinkeinovapauden säätämiseen se vapautti tuhansien aktiivisten ihmisten voimavarat viedä ideoita eteenpäin toteuttaa itseään ja samaa elinkeinovapauden ideaa me tarvitsemme tähän päivään sovellettuna ja se tapahtuu normien ja sääntelyn vähentämisenä yksinkertaistamisena purkamisena ja myös tälle työlle keskustan eduskuntaryhmä antaa vahvan tukensa tämä hallitus on selvästi ajatellut niin että talouskasvua saadaan aikaan yrittäjyyden ja yritysten kautta bkt kasvaa kun yritysten volyymia saadaan kasvatettua ja siinä kun me emme pysty rahaa jakamaan meidän pitää antaa tilaa toimintatilaa rohkaista aktiivisia ihmisiä toimimaan arvoisa meidän pitää oppia elämään tulojemme mukaan ja samaan aikaan luomaan edellytyksiä luoda luoda uusia tuloja hallitus aloittaa työnsä myös turvallisuuspolitiikan kannalta arassa herkässä tilanteessa toivon että hallitus säilyttää toimintakykynsä sekä ulkoisen turvallisuuden että kansainvälisen talouden osalta tehdä päätöksiä ajassa

arvoisa rouva puhemies aikamme on vakava tosiasioiden tunnustaminen on hallituksen ohjelman lähtökohta päätökset ovat ikäviä mutta välttämättömiä säästöt tuntuvat kaikkien arjessa eivätkä ole mieluisia

säästäminen ottaa koville tasavallan presidenttiä lainatakseni pakko on tehdä kun tekemättäkään ei voi jättää aina muutaman vuosikymmenen välein yhteiskunta näyttää joutuvan myrskyyn viimeksi erittäin vaikeat ajat nähtiin yhdeksänkymmentä luvun laman kurjina vuosina myrskyistä on purjehdittava ulos omin päättäväisin toimin aivan kuten tuolloin tehtiin lipposen hallitus leikkasi julkisia menoja enemmän kuin nyt aloittava hallitus kovien päätösten jälkeen suomi kuitenkin lähti nousuun ja talous kasvoi vahvasti toistakymmentä vuotta nyt tehtävät päätökset tuntuvat arjessa kokoomus on valmis kantamaan yhteisen vastuun jotta voimme säilyttää suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tarvitsemme päätöksiä

ylivelkaantunut suomi ei kykenisi pitämään huolta heikommistaan vaikka kuinka haluaisi talouden kuntoon laittamisessa on siten viime kädessä kyse suomalaisten päiväkotien koulujen terveyskeskusten ja vanhainkotien laadukkaiden palvelujen takaamisesta tällä ohjelmalla luodaan pohjaa seuraavalle hyvinvoinnin säilyttämisen ja parantamisen kaudelle hallituksen julkisen talouden tasapainottamisohjelma on uskottava koko kymmenen miljardin julkisen talouden kestävyyden kattava suunnitelma päätökset katkaisevat velkaantumisen takaavat suomen kansainvälisen luottokelpoisuuden ja täyttänevät eu sääntöjen vaatimukset nyt saadaan aikaan asioita jotka olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten nousu riippuu omista toimistamme emmekä voi sälyttää vaikeuksiamme ulkomaailman syyksi toivon koko sydämestäni että työmarkkinajärjestöiltä löytyy sopimiskykyä saada aikaan suomalaisen työn kilpailukykyä parantava suomalaisia työpaikkoja turvaava ja työttömille työtä luova yhteiskuntasopimus

on pakko tehdä lisää säästöjä ja korottaa veroja ehdollisia sopeutustoimia on kutsuttu jopa kiristykseksi tämä on kohtuutonta kyse on julkisen talouden tasapainottamisesta joka yksinkertaisesti joudutaan tekemään jos paraneva kilpailukyky ei tuo lisää työtä suomeen ja tuloja julkiseen talouteen tässä on kyse aivan samasta asiasta kuin arkielämässä jos tavallinen perhe velkaantuu eikä kykene lisäämään tulojaan on pienennettävä menoja mieluisampaa olisi kuitenkin tulojen lisääminen itse kullekin kukaan ei varmaan tässä salissa toivo että ehdollinen lista toteutuu vetoan siis sekä elinkeinoelämän päättäjiin että ammattiyhdistysliikkeeseen että sopu syntyisi hintakilpailukykyä parantamalla voimme lisätä suomalaista työtä suomalaisten tuotteiden pitää mennä paremmin kaupaksi maailmalla isänmaa ja ja ennen kaikkea suomalaiset työttömät tarvitsevat tämän kattavan yhteiskuntasopimuksen

kokoomuksen eduskuntaryhmä on erittäin tyytyväinen että hallitusohjelmassa on vahva painotus työllisyyteen ja talouskasvuun ohjelman merkittävimpiä kokonaisuuksia ovat kunnianhimoiset työllisyyttä lisäävät uudistukset sekä työn teettäminen että työn tekeminen tulee suomessa kannattavammaksi työnteon on on aina oltava joutenoloa kannattavampaa kun yrittäjien helpompi työllistää syntyy uusia työpaikkoja työllisyyden lisääminen ja yrittäjyyden edistäminen ovat hallituksen tärkeimpiä painopisteitä arvoisa puhemies uutta voi rakentaa vain jos on valmis panostamaan ja uudistamaan ohjelmasta huokuu usko tulevaisuuteen hallituksen kärkihankkeet ovat merkittäviä satsauksia tulevaan menestykseen panostetaan osaamiseen pääomittamalla yliopistoja ja muita korkeakouluja teiden ja ratojen korjausvelkaa kurotaan kiinni infrapanostuksilla digitalisaatio ja teknologian hyödyntäminen ovat ohjelmassa vahvasti mukana me rakennamme nyt yhdessä tulevaisuuttamme jossa ovat mukana kaikki yksi hyvinvointimme peruspalikka rakentuu siitä miten suomi pääsee digiaikaan myös muilta osin tämä ohjelma on edistyksellinen tulevaisuudessa pärjäämme vähemmällä sääntelyllä normitalkoot alkavat nyt toden teolla kauppojen aukioloaikoja vapautetaan kansainvälistä rekrytointia helpotetaan kaavoitusta joustavoitetaan ja rakentamisen normeja puretaan mikä lisää asuntotuotantoa

lukuisat hyvät biotaloushankkeet ja puhtaat ratkaisut kuljettavat suomea kohti kestävän talouskasvun mallia arvoisa puhemies emme peri maailmaa vanhemmiltamme vaan lainaamme sen lapsiltamme hallitus sitoutuu rakentamaan suomen tulevaisuutta ympäristön kannalta kestävälle pohjalle kokoomuksen mielestä on tärkeää että talouskasvua tavoiteltaessa ei pilata ainutkertaista luontoamme tai ilmastoamme hyviä esimerkkejä merkittävistä ympäristötoimista ovat muun muassa tehokkaammat itämeren suojelutoimet kalatiestrategian toteuttaminen uuden kansallispuiston perustaminen sekä erityisesti kivihiilestä irrottautumisen vauhdittaminen kunnianhimoisella veroratkaisulla

vaikeina aikoina pää on pidettävä kylmänä mutta sydän lämpimänä me me emme suomessa ole vaikeinakaan aikoina unohtaneet kaikkein huonoimmassa asemassa olevia on arvovalinta että panostamme hoivaan ja pärjäämiseen tässä ohjelmassa vahvistetaan omaishoitoa ja korotetaan takuueläkettä myös veteraanien palveluja kehitetään kokoomuksen mielestä työ on parasta sosiaaliturvaa hallitus edistääkin osatyökykyisten työhön pääsemistä ja työssäjaksamista kokoomuksen eduskuntaryhmä pitää erittäin tärkeänä myös lapsiperheiden kotipalvelujen saatavuuden turvaamista ja perhehoidon lisäämistä niukkana aikana panostaa siihen että apua on on saatavilla sitä tarvittaessa haluan vielä erikseen nostaa esille yhden pienen mutta merkittävän yksityiskohdan ja se on koulukiusaamiseen puuttuminen

arvoisa puhemies suomi pysyy avoimena kansainvälisenä ja suvaitsevana maana tästä esimerkkeinä toimivat työperäisen maahanmuuton edistäminen sekä maahanmuuttajanuorten ja naisten kotoutumisen tukeminen toimimme jatkossakin euroopan unionin aktiivisena ja rakentavana jäsenenä suomi jatkaa vakaalla ulkopoliittisella linjalla edistämme kansainvälistä vakautta rauhaa demokratiaa ihmisoikeuksia oikeusvaltioperiaatetta ja tasa arvoa puolustusmäärärahojen korottaminen parlamentaarisen työryhmän esityksen mukaisesti turvaa isänmaamme uskottavan puolustuksen näinä epävarmoina aikoina suomi päättää omista asioistaan nyt ja myös sisäisestä turvallisuudesta pidetään huoli poliisiin rajavalvontaan ja muihin sisäisen turvallisuuden toimijoihin kohdistettuja säästöjä perutaan jotta arjen turvallisuus ja kansalaisten oikeusturvan toteutuminen voidaan varmistaa arvoisa puhemies tekemämme hallitusohjelma on hyvin kunnianhimoinen se on eräänlainen hyvinvointiyhteiskunnan pelastusoppikirja siinä on asioita joita on pakko muuttaa mutta päällimmäisenä on vahva panostus nyt oppikirja täytyy muuttaa todeksi se vaatii uurastusta ja talkoohenkeä suomi on hieno maa meidän velvollisuutemme on jättää myös tuleville sukupolville yhtä hieno kotimaa sen teemme yhdessä meidän jokaisen on luotava uskoa ja voitava uskoa tulevaisuuteen arvoisa puhemies kokoomuksen eduskuntaryhmä tukee hallitusta ja hallitusohjelmaa

arvoisa puhemies suomi on vakavassa paikassa yli neljäsataatuhatta ihmistä on työttömänä talous kasvaa hitaasti jos lainkaan ja julkinen talous velkaantuu nopeasti

tässä suhteessa jäävän puheeksi ei teoiksi ikään kuin huitaisuksi ilmaan julkista taloutta on tarpeen velkaantumiskehityksen kääntämiseksi tasapainottaa sopeuttamistoimenpiteillä me tarvitsemme myös rakenteellisia toimenpiteitä jotta väestön ikääntyessä meillä on tarpeeksi käsipareja niin ikäihmisten hoivatarpeisiin uusiin investointeihin kuin kaikkien suomalaisten vaurauden kasvattamiseksi osana talouden kuvaa mutta erityisesti ulko ja turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta jännitteiden lisääntyminen venäjän ja lännen välillä vaikuttamassa monin tavoin suomalaisten ihmisten mielissä ja osin ihan arkeenkin pelkoja ja epävarmuutta ihmisten mielissä lisäävät radikalisoitumisen radikalisoitumisen vahvistuminen erityisesti lähi idässä ja sen näkyvät vaikutukset euroopassa ulko ja turvallisuuspolitiikan mutta myös puolustuspolitiikan sekä sisäisen turvallisuuden ratkaisuilla on ihmisten turvallisuudentunteen näkökulmasta tässä suhteessa iso merkitys nyt ei ole hötkyilyn aika suomi on läntisenä eurooppalaisena sivistysvaltiona ja maapallon mittakaavassa varakkaana ja hyväosaisena kansakuntana osaltaan velvollinen kantamaan vastuunsa esimerkiksi kehitysyhteistyössä maailman köyhimpien ihmisten aseman parantamiseksi

säästöissä on tultu äärirajoille ja ja että lisää ei tulla säästämään nyt porvarihallituksen leikkausohjelman mukaan perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen korvamerkityt rahat leikataan kokonaisuudessaan samoin yleissivistävän koulutuksen laatua parantamaan tarkoitetut rahat porvarihallituksen linjaus on siis se että meidän lapset ja lapsenlapset opiskelevat isommissa ryhmissä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden selviytymismahdollisuudet heikkenevät yleissivistävän opetuksen laatu heikkenee ja opettajien työkuorma lisääntyy lukiolaisilta ja ammattikouluissa pääministeri sipilän porvarihallitus leikkaa satoja miljoonia euroja kysymys kuuluu vähentyvätkö opiskelijapaikat vai heikentyykö opetuksen laatu korkeakoulut ja suomen akatemia ovat rajujen leikkausten kohteena porvarihallitus kertoo rakentavansa suomea tutkimuksen tuotekehityksen innovaatioiden ja osaamisen varaan konkreettiset päätökset vievät aivan päinvastaiseen suuntaan nyt on uhkana että suomen arvostettu koulujärjestelmä rapautuu ja suomi tipahtaa pysyvästi maailman kärkikastista tällä osa alueella kun tätä porvarihallituksen koulutuspolitiikan koko kuvaa katsoo ei voi päätyä muuhun kuin että sanat ja teot ovat vahvassa ristiriidassa jo hallituksen alkutaipaleella vaalilupaukset tulevat tällä ohjelmalla rajusti petettyä opiskelijat ja opettajat kaikilla opetuksen tasoilla joutuvat porvarihallituksen leikkauslinjan maksumiehiksi ja koulutuksellinen eriarvoisuus tulee suomalaisten lasten ja nuorten keskuudessa lisääntymään onko tämän tien päässä se että rikkaiden varakkaiden ihmisten jälkikasvu kouluttautuu laadukkaissa opinahjoissa samaan aikaan kun pienituloisten lapset saavat tyytyä surkastuvaan julkiseen koulutukseen arvoisa puhemies lapsiperheet tulevat olemaan porvarihallituksen kovan oikeistolaisen politiikan kourissa subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen erityisesti työttömiltä työnhakijoilta lyö korvalle lasten oikeuksien toteutumista ja rajoittaa työttömien vanhempien mahdollisuutta hakeutua työhön päivähoidon ryhmäkokojen kasvattaminen johtaa varhaiskasvatuksen tavoitteiden murtumiseen ja vie päiväkodit pienten nopeasti kehittyvien lasten säilöpaikaksi samaan aikaan vanhemmat joutuvat maksamaan väistämättä huonommasta palvelusta aikaisempaa enemmän porvarihallituksen perhepolitiikan sisältö on kaikessa karuudessaan täysin ristiriidassa järkevän tasa arvoisen perhepolitiikan kanssa tämä on jakamassa suomalaista yhteiskuntaa kahtia lisää vahvasti eriarvoisuutta on väärää ja meidän suomalalaisten yhteistä tulevaisuutta vaarantavaa perhepolitiikkaa arvoisa puhemies hallitus lupaa takuueläkeläisille muutaman kympin lisää kuukaudessa samaan aikaan kolmen ässän porvarihallitus leikkaa kaikkein pienimmän eläkkeen saajilta asumistukea lähes sata euroa kuukaudessa tämä leikkaus kohdistuu erityisesti kaupungeissa asuviin pienituloisiin eläkeläisiin koko kuvaa täydentävät kansaneläkkeiden indeksileikkaukset erityisesti ikääntyvään väestönosaan kohdentuvat myös lääkekorvauksien kela korvauksien terveydenhuollon sairaanhoidon ja matkakorvauksien sekä ruokavaliokorvauksen leikkaaminen kaikki nämä yhteensä reilut miljoonaa euroa näyttää siltä että sipilän porvarihallitus pakottaa pienituloiset eläkeläiset valitsemaan joko ruuan tai lääkkeiden välillä mikä olisi teidän valintanne jos olisitte tässä tilanteessa arvon pääministeri sipilä porvarihallituksen politiikkaa tältäkin osin on jakaa suomalainen yhteiskunta kahtia arvoisa puhemies hallitusohjelman kovien säästöjen kohteeksi ovat joutumassa myös työttömät ansioturvaa leikataan ja työttömien työllistymistä vuorotteluvapaajärjestelmän kautta heikennetään työttömyysetuuksien indeksejä ja asumistukea sekä työllisyysmäärärahoja leikataan rajusti tämä tarkoittaa sitä että porvarihallitus pistää myös työttömän työmiehen tai naisen taloustalkoiden maksumieheksi ja jättää hyvin toimeentulevien ja varakkaiden ihmisten osallistumisen hurskaan toiveen varaan arkkipiispa mäkisen sanoin yhteiskuntaa ei voi rakentaa hyväntekeväisyyden varaan siinä missä ei olisi varaa leikata otetaan pakolla niiltä joilla olisi varaa pyydetään kauniisti arvoisa puhemies porvarihallitus ilmoittaa tekevänsä työelämän osapuolille esityksen toimista joilla yksikkötyökustannuksia alennetaan vähintään viisi prosenttia yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa siis sitä että porvarihallitus tulee tekemään esityksiä joilla palkkoja alennetaan viisi prosenttia tai työaikaa pidennetään sata tuntia vuodessa jos työelämän osapuolet eivät näihin esityksiin suostu porvarihallitus ilmoittaa leikkaavansa muun muassa lapsilisiä opintotukia työttömyysturvaa ja yliopiston rahoitusta sipilän yhteiskuntasopimuksesta on tullut kiristysruuvi josta on kaukana yhteisymmärryksen hakeminen tämä näyttää sanelulta jolla ei ole mitään tekemistä sopimisen kanssa porvarihallitus vaarantaa yhteiskuntarauhaa uhkaamalla lapsiperheitä opiskelijoita eläkeläisiä ja työttömiä mittavilla leikkauksilla ellei palkanalennuksiin tai työajan pidentämiseen suostuta koeajan pidentäminen ja määräaikaisuuden helpottaminen lisäävät turvattomuutta työssä olevilla ihmisillä kaikki tämä tapahtuu ilman vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten kanssa puhumattakaan kolmikantaisesta valmistelusta porvarihallituksen puolueet ovat hylänneet yhteistyön ja konsensuksen suomalaisten työmarkkinoiden kehittämisessä sdpn näkemyksen mukaan aidon ja laajapohjaisen sopimisen varaan rakentuva yhteisymmärrys viennin kilpailukyvyn turvaamiseksi ja tuottavuuskehityksen vahvistamiseksi on tarpeen sdp on on valmis tällaisia hallituksen toimia tukemaan kunhan sanelusta kiristyksestä kiristyksestä ja uhkailusta luovutaan ja viime kaudella rakennettu luottamus työelämäasioissa palautetaan olemme siis valmiita yhteistyöhön arvoisa puhemies tulin mukaan valtakunnan politiikkaan noin vuosi sitten johdossani sdpn tavoitteena on ollut vahvistaa sellaista talous ja yhteiskuntapolitiikkaa jossa kaikilla yksilöillä on oikeus vapaasti valita oman elämänsä vaihtoehdot niin että kaikki pidetään mukana ja politiikka vahvistaa yhteiskunnallista tasa arvoa ei tasapäistämistä sdpn tavoitteena on rakentaa yhteiskuntaa jossa kaikilla olisi rohkeutta toimia eikä epäonnistumista tarvitsisi pelätä nyt vaikuttaa vahvasti siltä että tämän porvarihallituksen ohjelma vapauttaa osallistumisen ja korjaamisen vastuusta isotuloiset varakkaat ihmiset jotka eivät liiemmin julkisia sosiaali ja terveyspalveluja taikka yhteiskunnan tulonsiirtoja tarvitse korjaamisesta laitetaan vastuuseen ne joilla on jo nyt vähemmän tai ei lainkaan mahdollisuuksia ja voimavaroja kyetä tätä taakkaa kantamaan kantamaan samaan aikaan varakkaat hyvin toimeentulevat ihmiset seuraavat ikään kuin ulkopuolelta tapahtumia tämä porvarihallitus sen ohjelma ja leikkaukset jakavat suomalaista yhteiskuntaa kahtia menestyjiin ja häviäjiin hyvin epäoikeudenmukaisella tavalla kahtiajako tulee lisäämään yhteiskunnallisia jännitteitä suvaitsemattomuutta ja ihmisten pelkoja omasta ja läheisten tulevaisuudesta arvoisa puhemies näistä syistä ehdotan eduskunnan hyväksyttäväksi

eduskunta toteaa että hallituksen esittämä hallitusohjelma lisää tuloeroja sekä jakaa kansaa kahtia minkä vuoksi hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

arvoisa puhemies nyt ei ole kyse taloudesta nyt on kyse ihmisistä suomalaisista ihmisistä minkälaista suomea me rakennamme meidän ja lastenlapsillemme pidämmekö kiinni siitä unelmasta että huominen voi olla parempi siitä unelmasta että hyvinvointivaltiossa jokaisella nuorella on tasavertainen mahdollisuus tavoitella hyvällä koulutuksella ja yhteiskunnan tuella täyttä onneaan vihreät uskoo siihen että nyt ei ole se hetki ihmiskunnan historiassa jolloin me annamme periksi me haluamme kantaa sivistyksen valistuksen ja edistyksen soihtua eteenpäin tämän maan hyvinvoinnin ovat rakentaneet ihmiset jotka uskoivat siihen että yhteisellä työllä voimme tehdä suomesta jokaiselle paremman maan hyvän maan he rakensivat hyvinvointivaltion ole aika purkaa sitä vaan nyt on aika uudistaa se arvoisa puhemies hallitusohjelmaansa esittelevä hallitus on perusoikeistolainen hallitus sitä on myös luonnehdittu ohjelmaltaan republikaaniseksi ensimmäistä kertaa suomen historiassa meillä on hallitus joka tietoisesti haluaa supistaa julkisen vallan vastuuta ihmisistä hallitusohjelman olennaisin osa on sen rankka leikkauslista ohjelman kauniitkin korulauseet jäävät sen varjoon hallitus leikkaa kansalaisten yhdenvertaisuuden turvaamiseksi rakennettuja julkisen vallan tukiverkkoja koulutusta ja muita se on tehnyt arvovalinnan ei taloudellista valintaa se on valinnut vaihtoehdoista se ei ole valinnut pakoista se on antanut unelmasta periksi se sanoo että kaikkien pitää kärsiä se haluaa kaventaa yhteiskuntamme tasa arvoa se haluaa rajoittaa ihmisten valintoja erityisesti pienituloisten ihmisten valintoja tämä arvovalinta koostuu kahdesta osasta ensinnäkin hallitus on tehnyt hyvin suuren leikkauslistan suuruudeltaan neljä viiva kuusi miljardia euroa hallitus leikkaa enemmän kuin useimmat hallituspuolueet vaaleissa sanoivat tekevänsä toiseksi leikkauksistaan se kohdentaa valtaosan hyvinvointivaltion peruspalveluihin koulutukseen pienituloisten saamiin tulonsiirtoihin ja muihin turvaverkkoihin kaikki puolueet lupasivat vaaleissa että erityisesti koulutuksesta ei leikata ei leikata koulutuksesta silti tämä hallitus on leikkaamassa eniten juuri koulutuksesta lastemme tulevaisuudesta yli kuudensadan miljoonan euron pysyvä vuositason leikkaus koulutuksen määrärahoihin on lähes kymmenen prosenttia opetusministeriön vuositason budjetista

sen lisäksi hallitus leikkaa muistakin pehmeistä arvoista ympäristöstä solidaarisuudesta ja tasa arvosta kaikki eivät kärsikään hallitus laittaa pienituloiset ja heikompiosaiset kärsimään leikkauksista valtaosa kohdentuu naisvaltaisille aloille päivähoidon leikkaukset vaikeuttavat pienten lasten äitien työllistymistä ja heikentävät lasten oikeutta varhaiskasvatukseen indeksien jäädyttämisestä naisten osuus on lähes prosenttia luonnonsuojelun määrärahat ajetaan lähes alas ei ole enää edes vapaaehtoista luonnonsuojelua riippumaton ympäristötutkimus ajetaan alas ilmastonsuojelu alistetaan teollisuuden kilpailukyvylle eikä ilmastotieteestä tai ilmaston lämpenemisen torjumisesta sanota sanaakaan kehitysyhteistyö leikataan lähes puoleen kauas viiteryhmästämme muiden pohjoismaiden ja sivistysmaiden joukossa suomi sulkee silmänsä maailman kaikkein köyhimpien ihmisten hädältä kotimaassa noin kaksi miljardia euroa hallituksen leikkauksista kohdistuu pienituloisille koulutuksen muiden palvelujen ja suurien tulonsiirtojen leikkauksina suurituloisille hallitus ei kohdenna muita toimia kuin veronkevennyksiä on aika haihattelua puhua siitä että kaikki osallistuvat kun suurituloisia vedotaan vain vapaaehtoisesti palkkamalttiin pienituloisilta tämä hallitus ei kysy se ottaa ja se ottaa paljon itse hallitus on valmis leikkaamaan palkkojaan vasta kaikki muut ovat tehneet sen ensin siteeraan erästä kansanedustajaa tämä maa tarvitsee rakenneuudistuksia ei pitkiä leikkauslistoja näin sanoi edustaja timo soini joulukuussa kaksituhattakolmetoista hän oli oikeassa mutta nyt on mieli muuttunut en voi muuta kuin kysyä kuinka te kehtaatte ja kyllähän te kehtaatte

arkkipiispa mäkinen käytti eilen vastuullisen puheenvuoron siteeraan oikeudenmukainen yhteiskunta ei synny hyväntekeväisyyden kautta vaan oikeudenmukaisten päätösten kautta niitä päätöksiä tekemässä suomen hallitus suurituloisetkin voivat osallistua ihan valtion päätöksellä siihen on olemassa väline se on ollut olemassa kauan sen nimi on verotus käyttäkää sitä arvoisa puhemies koulu on rakennus jossa on neljää seinää ja sen sisällä on huominen tästä huomisesta on jo säästetty liikaa vihreät lähti näihin vaaleihin lupauksella että koulutuksesta ei enää leikata olimme iloisia vaalikeskustelussa kun muut puolueet yhtyivät tähän lupaukseen siksi järkytys oli suuri kun sain hallituksen ohjelman koulutuksesta leikataan eniten kumulatiivisesti noin kaksi miljardia euroa neljässä vuodessa arvostettu kasvatustieteen emeritusprofessori kari uusikylä yksi kansainvälisesti arvostetun peruskoulumme keskeisistä kehittäjistä kirjoitti helsingin sanomissa hallituksen johtotrion petetyistä koulutuslupauksista siteeraan arvot ratkaisevat sen mihin yhteiset rahamme käytetään uuden opetusministerin puhe koulutuksesta hallituksen kärkihankkeena on propagandaa koulua kehittävät tahot jotka kauppaavat utopioita digiloikkia ja menestystä opetusopillinen tutkimustieto ja kouluopetuksen arjen tuntemus on korvattu mainospuheilla lupauksilla osaamisen huipulle nousemisesta arvot ratkaisevat siis sen mihin yhteiset rahamme käytetään arvot te teitte valinnan jolla suomalaista koulutusta viedään kohti lasten luokkayhteiskuntaa päivähoidossa leikkaatte lasten oikeutta osallistua päivähoitoon suurennatte ryhmäkokoja harkitsette nollamaksuluokan poistamista leikkaatte iltapäiväkerhoja peruskouluissa leikkaatte niiltä jotka eniten apua tarvitsevat toisella asteella teette massiivisen tarjonnan leikkauksen ja harkitsette ammattikoulutuksen tason laskua hallituksen vimma leikata tulevaisuudesta vain yltyy korkeakouluissa niiltä leikataan noin kaksisataayhdeksänkymmentä miljoonaa euroa hallituskauden aikana neljäsataaviisitoista miljoonaa euroa pitkällä aikavälillä tämä tarkoittaa korkeakouluissa massiivisia irtisanomisia hallituksen puhe on sitä että kouluissa tapahtuu digitalisaatiota mutta kouluissa ei ole enää opettajia eikä tutkijoita koska ei ole rahaa hallituksen korkeakoulupolitiikka on häpeällistä kertaakaan suomen historiassa ei ole nähty tällaista korkeakoululaitoksen alasajoa koulutusta enemmän hallitus tuntuu inhoavan vain opiskelijoita opintotukea leikataan indeksisidonnaisuudesta luovutaan opintorahasta siirrytään opintolainaan asuntorakentamisen tukea leikataan nämä leikkaukset vievät opiskelijoilta viidenneksen tuloistaan lisäksi eun ulkopuolisille opiskelijoille tulee lukukausimaksut jotka heikentävät korkeakoulujemme kansainvälisyyttä kaikki uhkakuvat toteutuivat kaikki annetut lupaukset petettiin tämä on ensimmäinen hallitus suomen historiassa joka haluaa alentaa lastemme saaman koulutuksen tasoa hallitus on leikkaamassa siitä kestävästä kasvusta jolla suomi voi kansainvälisessä kilpailussa pärjätä osaamisella koulutuksen tasa arvolla jokaisen nuoren yhtäläisillä mahdollisuuksilla sillä että ketään ei jätetä syrjään haluatteko todella leikata suomen tulevaisuudesta ja lastemme koulutuslupauksesta vihreillä on teille esitys jolla tämä leikkaus tulevaisuudesta voidaan korvata nyt tulee niitä vaihtoehtoja ja rakentavaa keskustelua vihreiden esitys ympäristöhaitallisten tukien karsimisesta kahdeksalla miljoonalla eurolla hallituskauden aikana korvaisi kaikki koulutukseen kohdistamanne säästöt kahdeksansataa miljoonaa euroa silloin voisimme vähentää ulkomaisen öljyntuonnin saamia tukia diesel polttoaineen alennetussa verokannassa ja samalla edistää kotimaisten korvaavien biopolttoaineiden käyttöä kaikki siis voittaisivat oletteko valmiita asettamaan suomalaisten lasten koulutuksen ulkomaisen öljyn maahantuonnin tukien

hyvinvointi on päämäärä älkää siis antako periksi hyvinvointivaltion unelmasta me vihreät emme varmasti anna kannatan edustaja rinteen tekemää epäluottamuslause esitystä

arvoisa rouva puhemies

hurskaiden toiveiden varaan tämä todella kova ja julma arvovalinta tehtiin jo hallitusneuvotteluiden alussa kun hallituksen muodostaneet kolme porvaripuoluetta päättivät että verotusta ei saa kiristää ja leikkaukset tehdään ylisuurina vahvojen ja hyväosaisten osallistuminen olisi edellyttänyt suurimpien tulojen verottamista esimerkiksi pääoma ja osinkotuloverotuksen kiristämistä ja perussuomalaisten lupaamaa varallisuusveron palauttamista kun näin ei tehty valtiovarainministeriön omienkin laskelmien mukaan leikkaukset eläkeläisiin lapsiperheisiin ja työttömiin kaikkein eniten arvoisa puhemies helmikuun puolivälissä kaksi kuukautta ennen vaaleja keskusta perussuomalaiset vasemmisto ja vihreät jättivät yhteisen välikysymyksen koulutukseen kohdistuneista säästöistä vaalien alla jokainen puolue vannoi ettei koulutuksesta enää leikata nykyinen pääministeri sipilä ja valtiovarainministeri stubb esiintyivät julkisuudessa kuvissa joissa he lupasivat ettei koulutuksesta enää leikata vielä vappupuheessaan nykyinen opetusministeri sanni grahn laasonen sanoi tehdään arvovalinta ei leikata enää koulutuksesta paras investointi tulevaisuuteen on panostus lapsiin nuoriin ja osaamiseen näin siis opetusministeri sanni grahn laasonen kuukausi sitten kun lukee välikysymystekstiä ja muistelee vaalien alla pidettyjä puheita ja vertaa niitä hallitusohjelmassa päätettyihin koulutusleikkauksiin ei voi kuin kysyä kuinka te kehtaatte

arvoisa puhemies päivähoidon ryhmäkokoja kasvatetaan samojen seinien sisälle tungetaan entistä useampi lapsi vaikka nykyisinkään lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien kädet eivät tunnu riittävän joka suuntaan subjektiivinen päivähoito oikeus romutetaan työttömien lapsilla ei ole enää oikeutta kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen eskari ikäisillä oikeuden varhaiskasvatukseen kunta voi halutessaan korvata maksullisella kerhotoiminnalla peruskoulun jo nyt suuria luokkakokoja kasvatetaan ja peruskoulun laatuun ja viihtyisyyteen muun muassa koulukiusaamisen estämiseen osoitetut määrärahat leikataan pois

tätä kiihkeästi vielä juuri ennen vaaleja yliopistojen indeksijäädytykset merkitsevät opetuksen ja tutkimuksen tason rajua heikentämistä ja irtisanomisia opintotukea leikataan ja indeksisidonnaisuus lakkautetaan kokonaan tämä siitä huolimatta että nykyinen pääministeri juha sipilä poseerasi ennen vaaleja opintotukea ei heikennetä kyltin kanssa muistatteko vielä hallituksessa pitää aina tehdä myös kompromisseja mutta kenen kanssa tehtiin kompromissi kun kaikki kolme hallituspuoluetta vastustivat koulutusleikkauksia arvoisa puhemies vielä koulutustakin suuremmat leikkaukset kohdistuvat sosiaaliturvaan työttömyysturvaa leikataan vuorotteluvapaata heikennetään rajusti sairauspäivärahan ehtoja huononnetaan asumistukea leikataan eläkeläisten asumistuesta luovutaan kokonaan lääkkeet maksavat entistä enemmän sairaille kun lääkekorvauksen omavastuu lisääntyy entisestään keliakiaa sairastavien ruokakorvaus poistetaan kokonaan eläkkeiden työttömyysturvan ja sairauspäivärahojen indeksijäädytykset merkitsevät sitä että ruuan lääkkeiden asumisen ja muiden välttämättömyyksien hintojen noustessa tätä ei enää hyvitetä pienituloisille vaan pienituloisten ostovoima heikkenee lapsilisien indeksisidonnaisuus lakkautetaan kokonaan eläkeläisten asumistuen leikkaaminen jo yksin merkitsee monille pienituloisille eläkeläisille sadan euron menetystä kuukaudessa päälle tulevat indeksijäädytykset ja lääkkeiden kallistuminen takuueläkkeen parin kympin korotus on syöty jo moneen kertaan palvelut heikkenevät mutta palvelumaksut niistä nousevat arvoisa puhemies meillä on suomalaisessa yhteiskunnassa noin miljoona ihmistä suurin piirtein tuhannen euron tuloilla siltä porukalta ei voi ei saa eikä ole varaa leikata nämä ihmisryhmät käyttävät tulonsa kulutukseen ja palveluihin suomessa sekä ylläpitävät omalta osaltaan kulutuskysyntää heiltä perussuomalaiset eivät suostu leikkaamaan näin lupasi puheenjohtaja soini painokkaasti ennen vaaleja hallituksen päättämät leikkaukset ja veronkorotukset kohdistuvat pienituloisiin perheellisiin ja tavallisiin työssä käyviin pienituloiset tarvitsevat eniten myös päiväkoti koulu terveys ja muita kuntien palveluita joista leikataan ensi vuonna säästöjä ja toiminnan tehostamista tarvitaan mutta päätökset on etenkin tiukkoina aikoina tehtävä oikeudenmukaisesti ja läpinäkyvästi oheinen oli lainaus keskustan ja vasemmiston yhdessä viime syksynä tekemästä välikysymyksestä ja pienituloisten toimeentulosta nyt nyt haluan muistuttaa vielä kerran valtiovarainministeriön omienkin laskelmien mukaan eläkeläisiin lapsiperheisiin ja työttömiin kohdistuu eniten leikkauksia hallitusohjelmassa arvoisa puhemies jos hallitusohjelmaa käsiteltäisiin käräjäoikeudessa olisi rikosnimike todennäköisesti törkeä petos arvoisa puhemies hallitusohjelmassa on vielä liitteenä sisilialainen tarjous työntekijöitä edustaville järjestöille jos kesän loppuun mennessä ei saada aikaan yhteiskuntasopimusta eli työntekijät eivät vapaaehtoisesti leikkaa palkkojaan tai pidennä työaikaa hallitus leikkaa vielä lisää muun muassa työttömyysturvaa lapsilisiä ja opintotukea sekä lopettaa kokonaan vuorotteluvapaan ja lätkäisee päälle veronkorotuksia

norsunluutornista jos esittämä tarjous työntekijöille käsiteltäisiin käräjäoikeudessa olisi rikosnimike todennäköisesti törkeä kiristys arvoisa puhemies onko hallituksen esittämälle leikkaus ja kurjistamispolitiikalle vaihtoehtoja on tietenkin tuloja pitäisi myös kerätä ei vain leikata menoja arkkipiispa kari mäkinen totesi eilen viisaasti oikeudenmukainen yhteiskunta ei synny hyväntekeväisyyden kautta vaan oikeudenmukaisten päätösten kautta arkkipiispa mäkinen on valmis laskemaan palkkaansa kun se toteutetaan verotuksen kautta se on yhteinen väline huolehtia oikeudenmukaisuudesta arkkipiispan huoli porvarihallituksen arvovalinnoista kertoo karulla tavalla miten kristillinen lähimmäisenrakkaus on unohdettu ja se on korvattu menestyjien tukemisella heikkojen kustannuksella

arvoisa rouva puhemies mitä te oikein hallituksessa olette ajatelleet kun olette päättäneet langettaa kuudensadan miljoonan euron säästöt koulutukseen niin kuin tässä jo viitattiin monessakin puheenvuorossa pitkin kevättä saimme kuulla kaikilta puolueilta vaalilupauksia siitä että koulutuksesta ei säästetä te olette myös arvoisa pääministeri teidän ohjelmassanne todenneet että koulutus on suomelle kärkihanke tämän valossa nämä teidän säästönne arvoisa hallitus tuntuvat vähän ihmeellisiltä semmoisena hyvänä perussääntönä voitaisiin pitää sitä että meiltä aikuisilta säästetään ei meidän lapsiltamme tämä sääntö ei ainakaan tunnu pätevän tämän hallituksen toimintaan pitää toki myöntää että on aivan selvää että koulutuksestakin varmasti joudutaan säästämään mutta se että suurin lasku arvoisa pääministeri sipilä langetetaan meidän ei tunnu järkevältä sen lisäksi arvoisa hallitus olette päättäneet leikata tutkimus ja kehitystoiminnasta yhdeksänkymmentä luvun laman aikana suomi nousi osittain kiitos sen että panostimme silloin hyvin paljon myös tk toimintaan vaikka piti säästää tämä periaate ei myöskään tunnu enää pätevän siitä huolimatta että tämä aikanaan todettiin erittäin hyväksi linjaukseksi

ja teidän hallituksenne arvoisa pääministeri ette arvosta tätä oikeutta me tiedämme että päivähoidolla on ollut erittäin keskeinen merkitys kun olemme rakentaneet tasa arvoisen yhteiskunnan jossa naisilla ja miehillä on yhdenvertaiset edellytykset osallistua työelämään kansantaloustieteilijät ovat osaltaan todenneet että viime vaalikaudella kun selvitettiin asiaa todettiin että ei ole hyviä edellytyksiä itse asiassa säästää subjektiivisesta päivähoidosta se johtaa vain kansantaloudellisesti siihen että saadaan enemmän vanhempia kotiin ja vähemmän lapsia päivähoitoon ja sitä kautta vähemmän esimerkiksi naisia työelämään tämän valossa arvoisa hallitus on vähän vaikea ymmärtää näitä teidän säästöjänne ne voivat onnistua ainoastaan siinä tilanteessa kun oikeasti päätetään että lapsilla ei enää tässä maassa ole yhdenvertaiset oikeudet varhaiskasvatukseen ja minä kyllä vähän epäilen onko tämä se tapa millä saadaan suomi nousuun arvoisa pääministeri en usko että tämä on viisas linja ja toivon että te hallitus

arvoisa puhemies tällä vaalikaudella meillä on useita suuria uudistuksia edessä muun muassa sote uudistus ja tässä meidän eduskuntaryhmämme vetoaa hallitukseen että esimerkiksi tässä asiassa ymmärtäisitte tärkeyden tehdä kielellisten vaikutusten arvioinnin jota myös itse asiassa perustuslaki edellyttää tämän tyyppisiä kirjauksia nimittäin ei löydy teidän ohjelmastanne sote uudistuksesta puheen ollen on helppo muistaa kun kelataan taaksepäin viime vaalikaudelle silloin keskusta oli oppositiossa ja keskusta jatkuvasti valitti täällä salissa siitä tai oikeastaan tuolla vanhan rakennuksen salissa että oppositiota ei otettu mukaan sote uudistuksen valmisteluun herra pääministeri muistatte varmaan tämän asian nyt tästä huolimatta varmasti kaikki muistamme se on ihan totta nämä kolme sää päättivät keskenään miten sote uudistuksen isot linjat tehdään ja mahdollisesti saadaan nyt sitten jonkin tyyppinen seurantaryhmä tämän lisäksi tämä on varsin merkillinen takinkääntö koska ensiksi se pointti oli keskustan mielestä se että kaikkien puolueiden pitää osallistua valmisteluun ja nyt siitä huolimatta päätitte sitten tehdä kaikki linjaukset keskenään siellä smolnassa tämä on aika merkillinen asia ja

olemme meidän eduskuntaryhmässä varsin hämmentyneenä seuranneet miten itsepäisesti te herra pääministeri olette puolustanut vaalikampanjassa luvattuja ministerien määrän leikkauksia tässä onnistuittekin siitä onnittelut teille ainakin yksi tavoite on on toteutunut saadaan tämän myötä avokonttori ja niin kuin täältä salista huudetaan lisää virkamiesvaltaa arvoisa pääministeri minulla oli kuluneella kaudella ilo seurata oikeusministeri henrikssonin ja myös meidän hienon työministeri lauri ihalaisen työtä hyvin läheltä olisin kysynyt teiltä onko teillä herra pääministeri se käsitys koska minulla ei ole sitä käsitystä että tässä maassa on semmoisia henkilöitä jotka kykenevät oikeasti oikein hyvin tekemään sekä sen työn mitä lauri ihalainen teki viime vaalikaudella että sen työn minkä anna maja henriksson teki minä nimittäin herra pääministeri väitän että tässä maassa yhtään semmoista henkilöä joka kykenee tekemään näiden kahden ihmisen työt menestyksekkäästi tämä on erittäin ihmeellinen linjaus ja pitää kyllä herra pääministeri kysyä onko tämä nyt vain populistinen vaalilupaus vai onko tässä jokin syvempi strateginen ajatus jota minä en näin nuorena kansanedustajana ymmärrä mutta voitte varmaan tarkentaa meidän eduskuntaryhmä kyseenalaistaa vahvasti tämän valinnan on todettava että meidän oikeushallinto tarvitsee oman ministerin ja herra pääministeri näinä aikoina kun työllisyys on ennätyskorkea eikö työministeriö olisi ansainnut ihan oman ministerin nyt tehdään ratkaisu missä puolet työministerin ajasta menee oikeushallinnon asioihin eikö niin vakava olisi edellyttänyt oman ministerin salkun voitte varmaan tarkentaa kun pääsette vastaamaan asioihin arvoisa puhemies on muistettava että suomessa on yli kolmenkymmenentuhannen valtion työntekijää ja tämän valossa olisi varmaan ollut varaa vielä kahteen kolmeen ministeriin lisää se ei meidän kansantalouttamme kaada arvoisa puhemies pari muuta huomiota tähän loppuun ensiksi haluan todeta sen että viime vaalikaudella saimme usein ja aika aktiivisesti puolustaa viljelijöiden viljelijöiden asioita hallituksessa ja tämän johdosta joudunkin nyt kysymään onko oikeasti niin että hallitus on ottaen huomioon omat agraariperinteensä avaamassa meidän maaseutuohjelmaa joka juuri on hyväksytty eun piirissä tämä ei tunnu kovin järkevältä linjaukselta uusi hallitus myös sillä että lisäresursseja annetaan maanpuolustukselle ja entisenä puolustusministerinä totean että tämä on sinänsä erittäin hyvä linjaus mutta arvion mukaan hallitusohjelmassa mainitut tälle vaalikaudelle asetetut tekniset kehykset viittaavat itse asiassa siihen että puolustusvoimien kehys jatkaa laskuaan tällä vaalikaudella en tiedä onko ministeri niinistö jo huomannut tämän asian mutta tältä se kyllä näyttää viittaan siihen että itse asiassa tässä on pieni silmänkääntötemppu hallituksella meneillään ne puolustusmäärärahalisäykset mistä olette puhuneet eivät oikein löydy minun mielestäni sieltä teidän kehyksistänne ihan niin suurina kuin mitä itse olette markkinoineet mutta ministerit voinevat tämänkin asian selittää kun pääsevät sitten taas kertomaan tästä strategisesta valinnasta

olevista tiehankkeista ja korvanneet ne panostuksilla perustieverkostoon tämäkin arvoisa pääministeri viittaa siihen että haluatte viestiä tiettyä asiaa mutta koko totuutta ei kerrota kansalle eikä meille edustajille

ruotsalainen eduskuntaryhmä ei kaiken sanomani valossa tule äänestämään hallituksen luottamuksen

arvoisa puhemies fru talman

tulevaisuutemme prioriteetteja ovat elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja työllisyyden vahvistaminen siksi suhtaudumme myönteisesti ponnisteluihin saada työmarkkinajärjestöt neuvottelemaan uudestaan yhteiskuntasopimuksesta työmarkkinaosapuolilla on ratkaiseva vastuu työllisyyden kansantalouden tasapainon ja hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisessä on kuitenkin epäjohdonmukaista että lapsilisien mittava sadankahdenkymmenen miljoonan euron leikkaus on sisällytetty sopimukseen sidottuun ehdolliseen säästölistaan lapsilisistä päättäminen ei kuulu työmarkkinapöytään viime kaudella kaikki eduskuntapuolueet olivat yksimielisiä että lapsilisäleikkausten kohdalla tuli kipuraja vastaan ehdolliset säästöpäätökset tulee tulee muutoinkin rajata niihin kohteisiin joilla on johdonmukainen yhteys työmarkkina asioihin lopulta vastuu kaikista leikkauksista jää hallitukselle jonka velvollisuus on huolehtia myös niiden lähimmäistemme hyvinvoinnista joilla ei ole vaikutusvaltaisia etujärjestöjä puolestapuhujinaan yrittäjyyteen panostaminen on tie talouden kasvuun tulevaisuuden kannalta on olennaista että saamme suomalaisia pk yrityksiä syntymään kasvamaan ja kansainvälistymään kiitämme hallitusta yrittäjäverotuksen keventämisehdotuksesta ja bioenergiaa edistävistä linjauksista arvoisa puhemies hallitus on asettanut tavoitteeksi että suomi on koulutuksen kärkimaa ennen vaaleja me kaikki puoluejohtajat ilta illan perään vakuutimme äänestäjille että koulutuksesta ei leikata hallitusohjelman hätkähdyttävin yllätys oli koulutusleikkausten mittaluokka yli kuusisataa miljoonaa euroa kustannussäästöjä tuottavia rakenneuudistuksia koulutuksen sarallakin tarvitaan mutta pelkään ettei pelkillä rakenneuudistuksilla saada näitä säästöjä aikaan taloudellisesti vaikeana aikana ei pidä lyhytnäköisesti heikentää tulevan kasvun edellytyksiä laskemalla koulutuksen tai tutkimuksen tasoa rouva puhemies hyvinvoinnin turvaaminen lapsillemme ja edellyttää merkittävää talouden tasapainottamista ja siinä mielessä tuemme hallitusta kasvun vahvistamisen lisäksi joudutaan tekemään rakenneuudistuksia ja menosäästöjä näinhän me puoluejohtajat totesimme ennen vaaleja yli oppositio hallitus rajan kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on kuitenkin huolestunut leikkausten kohdentumisesta heikommassa asemassa oleviin kansalaisiin arvoisa pääministeri tämä ohjelma tekee toisille kipeämpää kuin toisille kovimmat iskut joutuvat ottamaan vastaan pienituloiset eläkeläiset lapsiperheet paljon sairastavat ja työttömät terveydenhoidon maksut ja lääkekulut kasvavat sadoilla miljoonilla euroilla viime vaalikaudella saimme aikaan vanhuspalvelulain ja silloinen oppositiokin vaati nostamaan laitoshoidon henkilöstömitoitusta nyt hallitus aikoo vähentää hoitavien käsien määrää kun henkilöstömitoitusta ehdotetaankin nykyisestä heikennettäväksi ja yksi kokonainen sairausryhmä tiputetaan tyystin pois korvausten piiristä kun keliakiakorvaukset ehdotetaan poistettavaksi kokonaan myönteinen perhe ja väestöpolitiikka on merkittävin investointi tulevaisuuteen ja iloitsemme perheministerin nimikkeestä mutta hallituksen perhepolitiikan sisältö valitettavasti tämän ohjelman valossa näyttäytyy lapsiperheiden asumiskulujen kasvuna päivähoitomaksujen nostona päivähoidon ja koulujen ryhmäkokojen kasvuna sekä vanhempainetuuksien ja lapsilisien leikkauksina

terveys ja sosiaalipalveluihin ei tarvita lisää virkamiehiä eikä luottamushenkilöitä vaan hoitavia käsiä ennalta ehkäiseviä ja kotiin tuotavia palveluja kannatamme sote palveluiden yhtenäistä digitalisaatiota mutta myös ihmisen tulee olla tavattavissa niin että ikäihmisetkin voivat aidosti ne saavuttaa kaikkea ei voi tuoda älypuhelimeen on hyvä että omaishoitajien jaksamiseen panostetaan siitäkin annamme kiitoksen en kuitenkaan löytänyt ohjelmasta esitystä omaishoidon tuen siirtämisestä kansaneläkelaitokseen mikä turvaisi kaikille omaishoitajille tuen kunnan tai sote alueen rajoista riippumatta rouva puhemies jokaisen valtion ydintehtävä on huolehtia turvallisuudesta puolustusmäärärahoja nostetaan parlamentaarisen ryhmän ehdotuksen mukaisesti mutta ihmettelen miksi näin ei toimittu sisäisen turvallisuuden määrärahojen osalta sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon parlamentaarinen työryhmä katsoi että nykyisen toimintatason turvaamiseksi tarvittaisiin näille seitsemänkymmenenviiden miljoonan euron lisäystä vuoden kaksituhattayhdeksäntoista kehystasossa ja lisäksi harmaan talouden torjuntaan sekä muutamia kymmeniä miljoonia euroja välttämättömiin ict investointeihin hallitus ehdottaa kuitenkin vain noin puolet tästä määrästä viisikymmentä miljoonaa minkä ohella on luvassa toimintamenosäästöjä kaikille hallinnonaloille ja arvoisa pääministeri tämä tarkoittaa vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista mennessä jopa neljänsadanviidenkymmenen poliisin vähenemää ja vastaavaa henkilöstön supistumista rajavartiolaitoksessa tullissa ja oikeuslaitoksessa arvoisa puhemies kiitämme hallitusta eu politiikan linjauksista jotka sisältyivät myös kataisen hallituksen kaksituhattakolmetoista antamaan selontekoon eu politiikasta suomi silloinkin vastusti yhteisvastuuta veloista kannatti pientä eu budjettia ja tiukkaa talouskuria ymmärrämme säästötarpeet mutta suremme kyllä mittavia kehitysyhteistyön leikkauksia jotka kohdistuvat

kaikkein köyhimpiin lähimmäisiimme kehitysyhteistyön kautta voimme torjua myös suomeen kohdistuvia uhkia terrorismia huumekauppaa kulkutauteja ja laitonta maahantuloa hallitus jatkaa samaa inhimillisen mutta hallitun maahanmuuttopolitiikan linjaa kuin edellinenkin hallitus jonka aikana maahanmuuton hallittavuutta parannettiin muun muassa poistamalla ulkomaalaislain porsaanreikä jonka vuoksi osa kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneista saattoi vain päättää jäädä suomeen

arvoisa puhemies edellä olevan perusteella ehdotan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavaa lausumaa pääministeri sipilän hallitusohjelma sisältää kannatettavia esityksiä talouden tasapainottamiseksi yrittäjyyden edistämiseksi ja rakenteiden uudistamiseksi ohjelmassa ei kuitenkaan riittävällä tavalla huolehdita sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja heikommassa asemassa olevien

arvoisa rouva puhemies

tuntuu että opposition palaute loppua kohti hieman parani ensimmäinen ensimmäinen havaintoni ihan käytännön työskentelystä täällä salissa tämä uusi sali antaa vähän rajoituksia nyt erityisesti korostuu tämä kansanedustajan arvokas käyttäytyminen sillä tavalla että me kuulemme kun kun puhumme ja kuuntelemme kuuntelemme toistemme puhetta oli vaikea välillä seurata puhetta vaikeaksi tämän harjoituksen tekee ennen kaikkea se että meidän täytyy nyt sopeuttaa julkista taloutta ja samaan aikaan pyrkiä tekemään uudistuksia erityisesti edeltävät sukupolvet ovat aina tavatessa tavatessa korostaneet sitä että tulot ja menot on asetettava tasapainoon samaan aikaan minun on ollut vähän vaikea ymmärtää keskusteluissa sitä että me pyrimme tuolla sotessa esimerkiksi kolmen miljardin euron säästöihin pitkällä tähtäimellä me olemme siellä jotenkin niin kuin ostaneet tämän uudistamisen hengen sillä tavalla että uudistusten kautta pyritään saavuttamaan tämmöinen tila olemme myöskin samaa mieltä siitä että kuntien tehtävät ja rahoitus eivät tällä hetkellä ole tasapainossa me olemme hakeneet sinne sinne ratkaisuja löytää talouden ja tehtävien tasapaino koulutuksessa meidän pitäisi päästä tähän samaan uudistamisen henkeen yrittää löytää ratkaisuja joilla samalla rahamäärällä saadaan sama lopputulos aikaiseksi miksei parempi kuin tänä päivänä tätä uudistamisen henkeä kaipaisin kaipaisin meiltä kaikilta ihan näihin ensinnäkin kiitoksia joka ikisestä ryhmäpuheenvuorosta tein niistä tarkat muistiinpanot edustaja vanhanen pohti sitä voidaanko verotusta kiristää me toki kävimme tätä keskustelua siitä miten kaikki saadaan saadaan mukaan tähän ei tosiaankaan ole helppo vastata tämä kokonaisveroasteen nostaminen valitettavasti söisi kilpailukykyämme ja ja päinvastoin kuin mitä me nyt määrätietoisesti tavoittelemme kilpailukyvyn paranemista ja sitä kautta työllisyysasteen nostamista perussuomalaisten puheenvuorossa puhuttiin neljän miljardin uudistuksista ja ja edellisellä kaudella linjatusta eläkeuudistuksen maaliin viemisestä

me otamme edustaja sampo terhon kuuluttamalla tavalla huomioon kaikki opposition

rakentavat ehdotukset ja niitä minä kuulin yhden kappaleen vihreiden eduskuntaryhmän puheenvuorossa tuli yksi vaihtoehto koulutuksen säästöille se on tarkasti kirjattu kirjattu muistiin sitten edustaja satonen perusteli yhteiskuntasopimusta parantunut kilpailukyky toisi todistettavasti työtä tästä me puhuimme tuolla hallitusneuvottelujen aikana paljon samoiten kuin normien purkaminen edustaja rinne

on todennäköisesti yhteinen meillä on kova huoli työttömyydestä yhdyn myöskin käsitykseenne ja huoleenne kehitysyhteistyövarojen leikkaamisesta se on tosi että teemme siellä nyt kolmensadan miljoonan euron leikkauksen tosin samaan aikaan pidämme edelleenkin tavoitteemme bruttokansantuoteosuudesta pitkällä aikajaksolla samana ja lisäämme sata miljoonaa lainoituksen keinoin tähän koriin huoli koulutuksesta on yhteinen tätä koulutusta me jumppasimme ehkä kaikkein eniten tuolla smolnassa säästöt kipeitä ja ne heijastuvat kaikkialle koulutuksen kentälle nämä säästöt kuitenkin pyritään tekemään uudistusten kuntatehtävien ja hankerahoituksen vähentämisten kautta näitä toimia ei kukaan olisi halunnut mutta nyt pitää keskittyä siihen että ne pystytään tekemään kestävällä uudistavalla tavalla minä ymmärrän hyvin tämän tämän aiheesta aiheesta syntyneen huolen tämä tekee kipeää mutta päätökset on tehtävä koulutus on julkisessa taloudessa toiseksi suurin sektori joten sekään valitettavasti ei nyt voinut välttyä näiltä kipeiltä toimilta suorien leikkausten sijaan säästöt on pyritty tekemään niin että ne vaikuttavat mahdollisimman vähän koulutuksen laatuun ja alueelliseen saatavuuteen ja olemme päättäneet laittaa käyntiin merkittävimmät koulutusuudistukset pitkiin aikoihin täällä puhutaan digitalisaatiosta toisen asteen rakenneuudistuksista opintojen nopeuttamisesta korkea asteella kolmannen lukukauden muodossa ja niin edespäin kulttuuri liikunta ja vapaa sivistystyö onneksi välttyivät säästöiltä päiväkodeista edustaja rinne otti esimerkin ryhmäkoon kasvattamisesta tästäkin keskusteltiin paljon tämä muutos että ryhmäkoko kasvaa nyt seitsemästä kahdeksaan lapseen pelkästään tuo viidessä vuodessa miljoonan euron pysyvän säästön myöskin tarvitaan muutoksia ja tällä haetaan erityisesti edustaja rinteen kuuluttamia työttömien aktivointiin tähtääviä toimia ja myöskin työvoimahallinnon uudistamiseen tähtääviä toimia no sitten siihen yhteiskuntasopimukseen joka joka tuli monessa puheenvuorossa esille me olemme tehneet säästötoimet puolentoista miljardin säästötoimista päätökset säästötoimista päätökset me voimme perua ne päätökset ja me voimme myöskin tulla vastaan veronkevennyksin jos tuo yhteiskuntasopimus toteutuu no minkä takia näin voidaan tehdä koska sitä kautta teollisuutemme kilpailukyky paranee ja se on on suorin tie sinne seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysasteen tavoittamiseen työ luo työtä ja sen me jo kaikki varmasti tiedämme edustaja niinistö minulle ylisukupolvisuus tarkoittaa erityisesti sitä että emme jätä valtavaa velkataakkaa seuraavien sukupolvien maksettavaksi on myöskin vaikea ymmärtää sitä miksi me emme emme pääse tästä tästä säästöjen säästöjen kitinästä uudistamisen moodiin siihen meidän pitäisi täällä salissa pyrkiä meillä on jäänyt uudistaminen vuosikausia tekemättä ja nyt sitä on tehtävä tällä tavalla tämä kuuluu nyt sitten kun pölistään toistemme päälle edustaja niinistö sanoitte että ilmastonmuutoksen torjunnasta ei ole hallitusohjelmassa mitään luen täältä suoraan hallitus toimii kattavan ja kunnianhimoisen kansainvälisen ilmastosopimuksen aikaansaamiseksi jotta ilmaston lämpeneminen saadaan rajoitettua kahteen asteeseen

pilkku seitsemän miljardin säästöohjelmalla olemme eun liiallisen alijäämän menettelyssä heti huomenna se valitettavasti on näin edustaja arhinmäen huoliin myöskin myöskin yhdyn koulutuksesta niihin jo jo tuossa nopeasti palasin onko tämä sisilialainen sisilialainen tarjous ei todellakaan ole me kerromme avoimesti mitkä toimet me voimme perua jos päästään suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä parantavaan ratkaisuun josta keskustellaan yhdessä lupaan panna itseni peliin näihin keskusteluihin olla olla osapuolten käytettävissä ja siltä pohjalta tehdä sitten ehdotuksen

parlamentaarista valmistelua vaadin viime kaudella esimerkiksi vaalipiiriuudistuksen puolustusvoimauudistuksen kuntauudistuksen tai sote uudistuksen kautta enkä ole unohtanut noita puheita sote valmisteltiin yhdessä ja nyt sitä viedään eteenpäin sitten parlamentaarisen seurantaryhmän voimin edustaja haglund kyselitte ministereiden määrän vähentämisestä ja virkamieskunnasta meillä on erinomaisen hyvä suomalainen virkamieskunta johon meidän pitää tukeutua yhä enemmän ja viedä viedä päätöksiä eteenpäin sillä tavalla me säästämme tällä toiminnalla noin viisitoista prosenttia hallinnosta esimerkin voimalla ja me joudumme tekemään tätä kaikilla asteilla samantyyppisiä toimia kuin nyt teimme vähentämällä ministereiden määrää ja poistamalla

ministerin ja virkamiehen välistä tämä esimerkkitoimena vielä edustaja räsänen kiitoksia rakentavasta lähestymistavasta toivon toivon ehdotuksia sitten käytännössä jatkossa myöskin toimenpiteistä se mistä me näköjään olemme yhtä mieltä täällä on normien purkamisesta uudistuksista koulutusta lukuun ottamatta digitalisoinnista johtamisjärjestelmien uudistamisesta ulko ja turvallisuuspolitiikasta eu politiikasta sisäisestä turvallisuudesta maahanmuuttopolitiikasta säästöistä olemme selvästikin eri mieltä mutta eiköhän se tästä ala pikkuhiljaa suppenemaan kiitos
seuraavaksi ministeri soini kolme minuuttia

arvoisa rouva puhemies vaalitulos on hallituksen pohjana ja perustana kolme eniten äänestettyä puoluetta ovat hallituksessa se on demokratian tulos ja kansan tahto hallitus on ollut pystyssä viisi päivää viisi päivää ja sen aikana on jo kaikki mennyt pieleen älkää nyt uskoko itsekään tuollaista puhetta teiltä puuttui vaaleissa kannatus ja teiltä puuttui yhteistyökyky sen takia te te olette oppositiossa tämän takia arvoisa puhemies odotan innolla vaihtoehtobudjettia syksyllä katsotaan mistä te olette tehtyjä tässä oli liturginen luettelo kaikesta hyvästä ja vähän huonostakin arvoisa puhemies vain voittoa tuottavat yritykset voivat työllistää ja tuottaa hyvinvointia sitä jaettavaa jota me mielihyvin jaamme vähäosaisille sairaille lapsille ja tarvitseville ilman niitä ei tule voittoa sitten kun katsotaan hyviä satsauksia sosialidemokraatit te puhuitte että nostetaan takuueläkettä tämä hallitus nosti sen te puhuitte siitä tämä hallitus nosti sen liikennehankkeisiin tulee valtava lisäsatsaus haja asutusalueiden jätevesiasetusta huojennetaan merkittävästi arvonlisävero ei nouse veroista kaikista tuhoisin pienituloisillemme olisi arvonlisävero varallisuusveroa kaivattiin takaisin sehän poistettiin sosialidemokraattisen valtiovarainministerin aikana

puhuttiin siellä kovaan ääneen yhteisöverosta niin sekin poistettiin sdpn ollessa hallituksessa peräti neljällä prosenttiyksiköllä

arvoisa arvoisa puhemies helppohan edustaja gustafsson on sieltä oppositiosta huudella

arvoisa puhemies ei tulisi mieleenkään

ruotsin ulkoministeri margot wallströmiä ja huomenna viron ulkoministeri keit pentusta toivottavasti tässä isänmaan asiassa olemme yhtä mieltä

seuraavaksi ministeri stubb kolme minuuttia

arvoisa rouva puhemies ärade fru talman nyt taitaa tulla päivän värittömin puheenvuoro keskityn vain ja ainoastaan talouspolitiikkaan tämä hallitusohjelma on toki täynnä vaikeita päätöksiä jokainen meistä kysyy miksi sen takia että pyrimme saamaan katkaistua sen kurjistumisen kierteen jossa suomi on ollut vuodesta kaksituhattakahdeksan saakka eteenpäin

nyt me tarvitsemme ratkaisukeskeisyyttä me tarvitsemme päätöksiä me tarvitsemme luottamusta me tarvitsemme välittämistä ja meidän on varmaan vältettävä sulle mulle politiikkaa kyllä me kaikki varmaan tarvitsemme malttia nostaisin talouspolitiikasta esille kolme kokonaisuutta jotka oikeastaan ovat tämän hallitusohjelman kärjet joista ensimmäinen on työ ja yrittäjyys olen kaikkien niiden edustajien kanssa ja ryhmäpuheenvuorojen kanssa samaa mieltä jotka totesivat että ei suomi leikkaamalla ja verottamalla nouse suomi nousee työllä ja suomi nousee yrittämisellä meidän ei tule tämän hallituskauden aikana nousemaan ja me pyrimme välttämään sitä että teollisuuden taakka tässä vaikeassa taloustilanteessa kasvaisi meidän verotuksen painopiste on työn verotuksesta pois kohti haittaverotusta toinen kärki meillä tässä kokonaistalouspaketissa on tietysti kasvu ja kärkihankkeet eli totesin tuossa aikaisemmin että leikkaamalla ei liikkeelle lähdetä sen takia tämä hallitus tulee panostamaan yksi kuusi miljardia euroa kertaluontoisesti sirotellen kolmelle vuodelle ja näistä kuusisataa miljoonaa menee tiestöön ja korjausvelan hoitamiseen kolmas ja se vaikein asia johonka totta kai ihan oikeutetusti jokainen ryhmäpuheenvuoro tuossa puuttui oli sopeutustoimet ehkä sellainen yleishuomio vain että jos me katsomme valtion tasolla niin edellinen hallitushan sopeutti valtion tasolla noin neljä pilkku kuusi miljardia kokonaisaste noin kuusi viiva seitsemän miljardia tämä hallitus sopeuttaa valtion tasolla noin kolme miljardia tämän hallituskauden aikana noussee riippuen vähän tilanteesta siihen neljään miljardiin eli olemme tehneet tämän kahdessa vaiheessa ja kuten entiset hallituspuolueet nykyinen oppositio tiedostavat nämä päätökset eivät ole koskaan helppoja eli me päädyimme ratkaisuun neljä plus kaksi plus neljä miljardia joista neljä miljardia vuoden kaksituhattayhdeksäntoista tasolla suoria leikkauksia ja yksi pilkku viisi miljardia tasolla ehdollisena yhteiskuntasopimukselle johonka me nyt tarvitsemme ihan oikeasti aivan jokaisen suomalaisen panoksen nyt on vaarana että tässä yhteiskuntasopimuskeskustelussa tavalla tai toisella kärjistyy jonkinnäköinen vastakkainasettelu ja sitä minun mielestäni meidän mielestämme kannattaa välttää vielä lopuksi muutama huomio pyrimme saamaan velkaantumisen taittumaan vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista mennessä tavoitteena on että velaksi eläminen loppuu

hyvään alkuun jolla pelastetaan suomalaiset työpaikat saamme kasvun liikkeelle rakennamme luottamusta tulevaisuudenuskoa ja välittävää hyvinvointiyhteiskuntaa

no niin sitten käynnistämme debattikeskustelun edustajat jotka haluavat käyttää debattipuheenvuoron voivat varata puheenvuoron viidennellä painikkeella ensin kuitenkin annan puheenvuoron ryhmäpuheenvuoron käyttäjille ja heistä ensimmäisenä edustaja

kaksi minuuttia kuuntelijoille siihen olen valmistautunut en tiedä alkoiko tämä keskustelu yllättävästi vai ei en ollut viime kaudella kuuntelemassa mitä kaikkea on luvattu mitä kaikkea on ehkä leikattu minä kuuntelin opposition ryhmäpuheenvuorot aika tarkkaan ja se vaikutelma jäi edustaja rinteeltä sdpltä että ainakin noin kahden

vasemmistoliitto ja vihreät minusta te unohditte vain sotilaiden ruokahuollon josta säästetään viisi miljoonaa euroa

kaikki muu tuntui menevän me voimme tämmöistä väittelyä käydä loputtomiin nämä neljä vuotta olisi varmaan hyvä että kun jokainen säästöpäätös tulee niin arvioidaan ne tarkasti ja järjestyksessä päätökset mutta se mitä kaipaan on se onko tämä iso kuvio se strategia jota tässä noudatetaan sopeutetaan haetaan kilpailukyvyn parantamista ja uudistetaan yhteiskuntaa onko se toimintakonsepti johtamisen oikea tapa minusta se minusta se on tähän suureen linjaan pitää kiinnittää huomiota meidät on valittu tänne nostamaan tämä maa uudelleen pystyyn ja silloin yksityiskohtien sijasta pitää katsoa tätä isoa kokonaiskuvaa

arvoisa puhemies väistämättä vaikka hyvälläkin tahdolla olisi kuunnellut opposition puheenvuoroja se varsinkin vasemmistoliiton vihreiden ja demareiden osalta oli auttamattomasti säästölistojen luetteloa ja sen kertomista ja avaamista että minkä takia juuri tätä säästöä ei olisi pitänyt tehdä täällä soini toivoi sitä että että ensi budjettikäsittelyn yhteydessä vaihtoehtobudjetti toivoisin että jo aikaisemmin olisi nimittäin todella todella hyvä nähdä se mikä on se teidän oikea vaihtoehtonne mitä te tekisitte toisin kuin hallitus on tehnyt ja millä tavalla te sitten ne säästöt hakisitte tai jos te haluatte korottaa veroja mitä veroja te korottaisitte ja paljonko niistä veroista euroja kertyisi tämä olisi älyllistä rehellistä keskustelua että suomalaiset voisivat aidosti nähdä mikä on hallituksen linja ja mikä on opposition linja

niin eikö silloin ole loogista että jos sitä sopimusta ei synny hallitus joutuu tekemään säästöjä ja veronkorotuksia vai onko niin että me nostamme kädet pystyyn ja lähdemme kreikan tielle emmekä edes yritä hoitaa näitä maan asioita kuntoon ei sillä tavalla voida asioita hoitaa

puhemies tämä hallituksen ohjelma tarkoittaa sitä että suomalainen yhteiskunta tulee jakautumaan kahtia se tarkoittaa eriarvoistumista ne asiat joita me kritisoimme äsken ryhmäpuheenvuorossa liittyvät siihen että nämä säästöt olisi voinut tehdä huomattavasti oikeudenmukaisemmin sdpllä on olemassa selkeästi vaihtoehto jonka kautta sdp näitä asioita arvioi me olemme kertoneet sen jo vaaleja ennen ja pidämme lupauksista kiinni toisin kuin tässä salissa hallituspuolueet haluaisin todeta myöskin sen että minä olisin mielelläni kun ulkoministeri soini heitti minulle tästä hallitusratkaisusta perussuomalaisten osalta tai hänen ministeripostistaan halunnut kuulla miksi te ette halunnut lähteä vaikuttamaan autoveron poistoon kokonaisuudessaan miksi te ette

vaikuttamaan valtiovarainministerin pestistä käsin eun jäsenmaksujen puolittamiseen tai siihen että kreikka ei tule saamaan lisäpaketteja ylipäätään siihen että euroopan kriisimaiden kriisejä ei enää suomen rahoilla hoidettaisi sitten haluaisin kysyä myöskin hallitukselta sitä mistä johtuu että jo tässä vaiheessa hallituksen sisältä oikeus ja työministeri lindström hakee muunlaisia ratkaisuja kuin mitä hallitusohjelmaan on kirjattu ja mistä johtuu se että hallituspuolueitten sisältä halutaan myöskin verotusta käyttää elementtinä joka olisi demareitten keskeinen vaihtoehto

arvoisa puhemies politiikka on arvovalintoja hallitus pyrkii esittelemään fläppitauluja prosesseja insinööritaidetta kun tosiasiassa se on tehnyt arvovalintoja siinä miten se haluaa muuttaa suomalaista yhteiskuntaa ihan jokaiselle tavalliselle suomalaiselle ihmiselle se on arvovalinta te seisotte sen valinnan takana te ette voi siitä perääntyä ja sanoa että näin oli pakko tehdä eu komissio pakotti euroopan unionin komissio ei pakota suomea tekemään yhtikäs mitään me voimme kyllä kyllä perustella fiksumpaakin talouspolitiikkaa sinne

että sopeutus tehdään pelkästään menoja leikkaamalla ja leikataan hyvin vahvasti pienituloisilta eläkeläisiltä lapsiperheiltä opiskelijoilta työttömiltä ja aivan keskeisistä hyvinvointivaltion palveluista menen tarkemmin tähän koulutukseen pääministeri sipilä antaa ymmärtää että koulutuksessa olisi kysymys samasta asiasta kuin terveydenhuollossa mutta kun ei ole ter veydenhuollon tehtävänä on ylläpitää terveyttä jolloin ei tule lisää kustannuksia koulutuksen tehtävä ei ole pitää ihmisiä pois koulutuksesta vaan kasvattaa heitä pitkällä hyvin syvällisellä koulutusjärjestelmään osallistumisella sellaisiin taitoihin että he pärjäävät huomisen työelämässä ja kaikki opetusalan ammattilaiset että tämä teidän mallinne yli kuudensadan miljoonan euron vuosittaiset säästöt koulutukseen leikkaa opettajia ja tutkijoita jopa yli tuhat opettajaa poistuu opettamasta meidän lapsia kun ryhmäkoot kasvavat erityisesti tasa arvorahat poistetaan peruskouluista

arvoisa rouva puhemies pääministeri sipilä sanoi että häntä vähän hämmästyttää tämä säästöistä kitiseminen kyllä kyllä minä

jolta asumistuen leikkaus on sata euroa kuukaudessa tuntuu se että hänen hänen huoltaan toimeentulosta ruuasta ja lääkkeistä pidetään kitinänä ministeri soini sanoi että he ovat hallituksessa koska oli yhteistyökykyä no sitä selvästi oli oli valmius myydä kaikki pois te esimerkiksi ennen vaaleja suomalaisessa yhteiskunnassa on noin miljoona ihmistä suurin piirtein tuhannen euron tuloilla siltä porukalta ei voi ei saa eikä ole varaa leikata heiltä perussuomalaiset eivät suostu leikkaamaan no nyt te leikkaatte ja todella rajusti ja mitä te teette

esimerkiksi kansanedustajatason palkkatasolla verotus kevenee eli verotus kevenee kansanedustajan palkkatasolla samaan aikaan kun työttömiltä ja lapsiperheiltä leikataan myös arvostettu keskustan kansanedustaja seppo kääriäinen on puuttunut tähän samaan asiaan eikö nyt pitäisi tätä korjata siinä olisi teillä mahdollisuus siihen todelliseen ratkaisuun jolla myös yhteiskunnan vahvat ja hyväosaiset osallistuvat otatteko tästä neuvosta ja vinkistä vaarin

ärade fru talman ensiksi vaihtoehtobudjeteista yhdyn siihen mitä todettiin tuolta ministeriaitiosta on selvää että niiden puolueiden jotka täällä kritisoivat leikkauksia on tehtävä uskottava vaihtoehtobudjetti lupaan osaltamme että me tulemme semmoisen esittelemään syksyllä ja olemme jo aloittaneet sen valmistelun

arvoisa puhemies tosiaan hallituksella on monia järkeviä talouslinjauksia ja toivottavasti saatte niitä eteenpäin tämä ensimmäinen viikko on jo alkanut niin lupaavasti ottaen huomioon miten paljon eripuraa teillä nähtävästi on ollut ja miljardiluokan semmoista mutta olen vakuuttunut että jos te voitte pitää siitä linjasta kiinni niin on monia asioita joita voimme tosiaan myös tukea ja uskomme että sen sen voiminkin voidaan saada suomi nousuun kiitos arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies pelkään että tämä keskustelu on aika surullista kuultavaa äänestäjille paitsi tämän akustiikan myös sisällön puolesta ja kyllä tämä koskee niin oppositio kuin hallituspuolueita mielestäni sekä meidän oppositiossa että teidän hallituksessa tulisi nyt rehellisesti muistaa se mitä muutama kuukausi sitten niissä vaalipaneeleissa linjattiin koskipa se rakenneuudistuksia tai säästöjä minun muistaakseni korjatkaa jos olen väärässä kaikki puolueet lukuun ottamatta vasemmistoliittoa olivat sitä mieltä että kokonaisveroastetta ei ole varaa nostaa kristillisdemokraatit edelleenkin ovat sitä mieltä ja siinä mielessä tuemme hallituksen tätä linjausta ei meillä ole varaa hyydyttää talouskasvun edellytyksiä tai sitten otan esimerkiksi vaikka tämän keskustelun subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamisesta kyllä monet puolueet jotka olimme oppositiossa ehdotimme sitä puolipäiväistämistä mikä nyt on on tuolla hallitusohjelmassa mutta pääministeri te sanoitte että kaikki ryhmät olivat samaa mieltä myös sisäisestä turvallisuudesta teiltä ehkä jäi kuulematta huomioni siitä että hallitusohjelmaan on otettu euromääräisesti vain puolet siitä parlamentaarisen ryhmän ehdotuksesta se viidenkymmenen miljoonan euron aukko merkitsee todella paljon se merkitsee noin tuhatta henkilötyövuotta jos ajatellaan vaikkapa poliisia jossa on nyt seitsemäntuhattakuusisataa jos sieltä vähennetään neljäsataa tai lähes viisisataa poliisimiestä niin se kyllä tarkoittaa merkittävää tason laskemista toivon että hallitus muistaisi ja ja ymmärtäisi sen että yhtä lailla kuin ulkoinen turvallisuus myös sisäinen turvallisuus on kansalaisten kannalta tärkeä

rouva puhemies täällä on kysytty opposition vaihtoehdon perään meillä on täällä vaihtoehto se löytyy meidän vaaliohjelmastamme talouslinjauksesta me pidämme siitä kiinni myös vaalien jälkeen mitä kuuluu teidän vaalilupauksillenne vaaliohjelmillenne mutta arvoisa ulkoministeri soini te lupasitte ennen vaaleja että eläkeläinen ja kaikki muutkin saavat tuhat euroa tästä lähtien verovapaana olen yrittänyt etsiä sitä täältä ohjelmasta sitä sitä ei löydy sen sijaan te leikkaatte eläkkeensaajalta esimerkiksi tuhat euroa kuussa saavalta eläkkeensaajalta sata euroa kuukaudessa asumistukea rikkaat rikastuvat köyhät köyhtyvät te jaatte kansan kahtia kun lähditte näihin neuvotteluihin sanoitte että ei ole olemassa vaikeita päätöksiä on oikeita päätöksiä nyt kun karistatte suomen pölyt jaloistanne jätätte muut tänne selittelemään sitä mitä olette tehneet niin miten te perustelette sitä mitä te olette nyt tehneet ymmärrän että sanotte että se ei ollut teille välttämättä vaikeaa mutta kysyn arvoisa ulkoministeri soini onko tämä sata euroa pois pienituloiselta eläkkeensaajalta mielestänne oikein

arvoisa rouva puhemies arvoisa pääministeri sipilä olen jostain syystä pitänyt teitä miehenä jolle heikoimmista huolen pitäminen on myös tärkeää nyt on käynyt ilmi että teidän mielestänne heikoimmista huolehtimisen voi jättää vapaaehtoisuuden varaan hallitus leikkaa kaikkein eniten köyhimmiltä mutta te olette sitä mieltä että rikkaat voivat luopua vapaaehtoisesti osasta jos haluavat haluavat verotuksen oikeudenmukaisuuden te olette unohtanut säädätte rikkaille veneveron se on kuin veisi tikkarin ministeri soinin suusta sillä ei tasata tuloeroja eikä lisätä yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta eduskunnan tietopalvelun mukaan hallituksen päätöksillä kasvatetaan tuloeroja pienituloisuusastetta lapsiköyhyysastetta vanhusköyhyysastetta arvoisa pääministeri arvoisa hallitus miten teidän omatuntonne sallii tällaisen politiikan

arvoisa rouva puhemies hyvä sosiaali ja terveysministeri te olette itse viime kaudella oppositiossa vaatinut lisää resursseja vanhustenhoitoon ja toivonut että seuraava hallitus tarttuu hoitajamitoitukseen tiukalla otteella

työ loppuu kokonaan ei näytä sari sairaanhoitajan tulevaisuus valoisalta tätäkö on se teidän tiukka otteenne ministeri mäntylä

regeringens gemensamma

hallitus on ilmaissut että se on kuin yksi ja sama puolue ja se istuu avokonttorissa kysyn mikä on se teidän yhteinen arvomaailmanne mahtuuko siihen arvomaailmaan ihmisiä ympäri maailmaa ovatko ihmiset samanarvoisia yhdenvertaisia vai onko niin että jotkut ovat arvokkaampia kuin toiset miten näette että oikeusvaltiona pitäisi kehittyä mikä on pääministeri teidän suhtautumisenne siihen että teillä on nyt oikeusministeri joka sanoo suhtautuvansa myönteisesti ehkä myös kuolemantuomioon jos sellaista tarvittaisiin siitä on melkein kaksisataa vuotta kun suomessa viimeksi on langetettu kuolemantuomio joka on pantu täytäntöön rauhan aikana

arvoisa puhemies oppositio nyt peräänkuuluttaa

haluan nyt kuitenkin tuoda sen tosiasian esille että aikaisempi hallitus velkaannutti suomen valtiontaloutta kaksikymmentä miljardia euroa tämän lisäksi myös söimme omasta taskustamme elikkä valtion kassasta useita miljardeja euroja tämä suomen talous ei ikävä kyllä kestä enää tällaisia aikoja se mitä tulee myös esimerkiksi tämmöiseen yhteen väittämään että eläkeläisten vuokraa kelan asumistuessa korotettiin sadalla eurolla ei täysin pidä paikkaansa se tosin se tosin kuunnelkaas pitää paikkansa akaalla missä asumistuki nousee eläkkeensaajan asumistuen muututtua yhdeksänkymmentäkaksi euroa kahdeksankymmentäkuusi senttiä mutta pääkaupunkiseudulla se nousee se nousee yksitoista euroa kaksikymmentä senttiä helsingissä espoossa vantaalla kauniaisissa ja niissä kasvukeskuksissa missä on korkeampi vuokrataso mikä kelan laskelmassa hyväksytään joten täytyy puhua tosiasioilla eikä vain yleistää tällaisia vääriä väittämiä

puhemies edustaja niinistö näki hallitusohjelmassamme pelkkää huonoa luonnonsuojeluliitto näkee paljon hyvää esityksessämme se samoin kuin keskusta on ylpeä siitä että saimme uusiutuvan energian ohjelman joka lopettaa kivihiilen käytön ajan kanssa ja siirtää suomen uusiutuvan energian käyttöön vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä meidän keskeisin ero teidän ajatteluunne on siinä että me emme halua museoida maaseutua ja suomea haluamme käyttää kestävästi luonnonvaroja ja niin haluavat suomalaisetkin kautta koko suomen on hienoa että myös liikennepolttoaineisiin tulee tavoite ja on hienoa se että saamme työtä ja toimeentuloa kestävän luonnonvarojen käytön kautta tänne suomeen

arvoisa rouva puhemies kyse ei ole siitä kuka saa ja keneltä otetaan vaan kyse on siitä että saadaan kasvua aikaiseksi että suomalainen työ kannattaa ja meillä on kasvavia yrityksiä kuten täällä todettiin ainoastaan tuottavat yritykset kasvavat

ja investoivat ja lisäävät suomalaista työtä olisin kysynyt arvoisalta pääministeriltä onko joku esittänyt toisenkin

suomen taloustilanne on hyvin vaikea uskon että olemme tästä tässä salissa kaikki samaa mieltä uskon että jaamme myös näkemyksen siitä että suomi tarvitsee vientivetoista talouskasvua uusia työpaikkoja kilpailukyvyn parantamista meidän on välttämätöntä tehdä rakenteellisia uudistuksia jotta voimme saada kestävyysvajeen umpeenkurottua ja meidän on myös tärkeä hillitä valtion velkaantumista uskon että myöskin kansalaiset ymmärtävät mutta arvoisa puhemies kansalaisten on hyvin vaikea ymmärtää sitä miksi me emme ole kaikki samassa veneessä miksi yhteiskunnan hyväosaiset eivät osallistu näihin talkoisiin yhteiskunnan hyväosaiset voisivat osallistua näihin talkoisiin esimerkiksi ansiotuloveroa tai pääomatuloveroa kiristämällä näin tehtiin viime vaalikaudella arvoisa pääministeri te puheenvuorossanne mainitsitte aikaisemmin että olette valmiita harkitsemaan ministereiden palkkojen alentamista mikäli muu elinkeinoelämän johto lähtee talkoisiin mukaan tämä on ihan hyvä ajatus viime vaalikaudella leikattiin ministereiden palkkoja viidellä prosentilla

arvoisa puhemies sipilän strategisessa hallitusohjelmassa on paljon korulauseita vailla konkretiaa ne herättävät paljon kysymysmerkkejä mutta sen sijaan liitteessä on kylmiä vastauksia kaikkein heikompiosaisilta leikataan lapsiperheiltä pienituloisilta eläkeläisiltä työttömiltä minä näen että tämä on syrjäyttävän suomen hallitusohjelma viime hallituskaudella aloitettiin nuorisotakuu ja pidettiin myös huolta nuorten koulutusmahdollisuuksista nyt hallitus esittää jättimäisiä leikkauksia koulutukseen ja linjaa yhteisötakuun haluaisinkin oikeastaan kysyä tästä yhteisötakuusta mitä te ajatte takaa sillä tai mitä se konkreettisesti tarkoittaa ohjelmassa linjataan että kaikki peruskoulun päättäneet saisivat koulutus työ tai kuntoutuspaikan kun edellisellä kaudella nuorisotakuu koski kaikkia alle kaksikymmentäviisi vuotiaita työttömiä ja kaikkia vastavalmistuneita suljetaanko nyt iso joukko nuoria pois näistä tärkeistä työllisyyttä edistävistä toimenpiteistä

puhemies pääministeri sipilä on julkisuuteen monta kertaa sanonut että kaikkien suomalaisten pitää osallistua ja kipeät leikkaukset tulevat koskemaan kaikkia samalla tavalla tämähän ei pidä paikkaansa koska itse asiassa jo valtiovarainministeriön laskelmien mukaan käy ilmi että eläkeläiset ikääntyneet lapsiperheet pienituloiset kärsivät eniten sen sijaan kun olette myös että hyväosaiset voivat osallistua jos haluavat vapaaehtoisesti niin eihän se silloin tarkoita sitä että kaikki osallistuvat tasavertaisesti toinen esimerkki vaikka veronkierrosta kansainvälinen veronkierto harmaa talous siihen on olemassa tehokkaita keinoja tilaajavastuulain tiukentaminen maakohtainen kirjanpito mutta hyvä pääministeri mitkä keinot te te olette valinneet te valitsitte harmaan talouden torjuntaan kansainväliseen veronkiertoon aktiivisen katumisen ohjelman että pääomia piilottaneet veronvälttelijät voivat itse paljastaa pimennossa olevat varallisuutensa ja välttää rikosoikeudelliset rangaistusseuraamukset hallituksen hurskas toive on että kyseinen varallisuus voisi päätyä verotettavaksi suomeen jos nämä hyvätuloiset miljonäärit sen haluavat tehdä miksi te vain hyvätuloisille annatte mahdollisuuksia vapaaehtoisesti tulla mukaan jos he niin haluavat ja pienituloisilta leikkaatte en jaksa uskoa että teidän hurskas toiveenne toteutuu kyllä keinoja on verotuksen kautta erilaisin kirjanpitokeinoin saada mukaan miksi ette niitä käytä

opetuksesta haluaisin puhua edelleenkin arvoisa rouva puhemies toisen asteen koulutus ja sen rakenteellinen uudistaminen jäi kesken edellisellä kaudella nyt näyttääkin siltä että kriteereistä lupajärjestelmästä ollaan luopumassa sen sijaan ollaan viemässä rakenteellista uudistusta eteenpäin miten olette ajatelleet viedä tätä rakenteellista uudistusta eteenpäin ilman kriteereitä ilman lupajärjestelmää sitten toinen asia joka on mielestäni aika vakava asia varhaiskasvatuksen toinen vaihe pääsimme ensimmäiseen vaiheeseen edellisellä kerralla nyt ei mainita mitään tästä kolmekymmentä vuotta suomi ja suomalaiset päiväkodit ovat odottaneet varhaiskasvatuslain kokonaisuudistusta missä viipyy toinen vaihe ja miksi on niin että ainut kerta jolloin mainitaan on kun puhutaan säästöistä

arvoisa puhemies talouden tilannekuva on yhteinen ja samoin myöskin huoli työpaikoista on siitä huolimatta huolestuttavaa että hallitusohjelman ratkaisuissa vallitsee aivan selkeä epätasapaino sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta heikoimmassa asemassa olevat ryhmät esimerkiksi pienituloiset eläkeläiset ja pitkäaikaissairaat maksavat nyt suhteellisesti paljon enemmän sen sijaan vaikutukset hyvätuloisiin ovat vähäiset pelkällä veneveron korotuksella tai sen voimaan panemisella tätä epäsuhtaa ei korjata arvoisa puhemies vaalikentillä moneen kertaan varoitin ihmisiä siitä että ei pidä luvata liikoja tässä tilanteessa haluaisinkin esittää retorisen kysymyksen keneltä ei voi keneltä ei saa ja keneltä ei pidä leikata

alkaa hienosti siinä sanotaan että suomessa on eettisesti kestävä tasapaino yksilön velvoitteiden ja yhteiskunnan vastuiden välillä meillä on vahva yhteenkuuluvuuden tunne monen sukupolven suomessa jokaisesta pidetään huolta ja autetaan ajoissa on pakko kysyä hallitukselta miten loppuohjelma edistää tätä hyvää tavoitetta mitenkä rakennatte yhteenkuuluvuutta kun te teette koulutuksesta kärkihankkeen leikkausten kärkihankkeen kun te luotte työmarkkinajärjestöille kiristysruuvin joka on katettu työnantajapuolen herkuilla kun te kohdistatte leikkaukset lapsiperheisiin työttömiin eläkeläisiin ja opiskelijoihin mutta samaan aikaan te tarjoatte hyvätuloisille veronkevennyksiä voisitteko te sanoa miten hyvätuloiset voivat muutenkin osallistua tähän talkooseen kuin vain hyväntekeväisyyden kautta miksi veropolitiikalla ei voida ottaa niiltä joilla enemmän on

rouva puhemies käytän myöhemmin kolmikantayhteistyötä työelämää ja tässä kiinnitän huomiota vain muutamiin työllisyyteen liittyviin asioihin täällä on peräänkuulutettu tätä isoa kuvaa ja siitä haluan vain sanoa sen että meidän ongelmamme ovat viennin heikossa vedossa viennin kapeassa pohjassa ja investointien heikkoudessa suomeen nyt tässä hallitusohjelmassa on liian kapoinen linja meidän vientivetoisen talousstrategiamme aikaansaamiseksi sitä pitää vahvistaa ja saada sellaisia tuotteita ja palveluja joilla on kysyntää maailmalla ei riitä työvoiman tarjontaa pitää olla myöskin kysyntää niille pitkäaikaistyöttömille joita on jo yli satatuhatta jotta he pääsevät ylimalkaan työmarkkinoille hallituksen tavoite nostaa työllisyysaste seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin ja aikaansaada satakymmentätuhatta uutta työpaikkaa on sinänsä kannatettava ja hyvä tavoite jota voidaan tukea mutta tähän haluan sanoa pari asiaa työttömyysturvan leikkaaminen kahdellasadalla miljoonalla eurolla johtaa siihen että moni pitkäaikaistyötön joutuu kunnallisen toimeentuloturvan varaan pois työttömyysturvan suojasta toiseksi suuri hämmennys tulee siitä että työllisyyteen kohdistuvia määrärahoja leikataan sadallakymmenellä miljoonalla eli kaksikymmentä prosenttia koko sehän tarkoittaa käytännössä sitä että välineet parantaa pitkäaikaistyöttömien työllistymistä nuorten työllistymistä heikkenevät juuri päättänyt hallitus panosti yli sadalla miljoonalla per vuosi nuorisotakuun toimeenpanoon miten tässä on voinut näin käydä ajassa jossa pitäisi panna lisäpaukkuja työllisyyden hoitamiseen

arvoisa rouva puhemies täytyy tosiaan kiittää pääministeri sipilän hallituksen toimia joilla puututaan edellisen hallituksen aikaansaamaan tilanteeseen jossa velkaa on otettu velan päälle nämä toteutettavat leikkaukset ovat toki kipeitä mutta vielä kipeämpi suorastaan sairas maa olisi se suomi jonka lapsillemme jättäisimme jos rakenteita nyt ei korjattaisi sitten mielestäni on ihan väärää puhetta kun täällä kitistään että vain köyhiltä leikataan ja rikkaita suositaan nimittäin erityisen suuresti nämä veroratkaisut tulevat hyödyttämään pieni ja keskituloisia sekä pienyrittäjiä eli ratkaisumme ovat työllisyyteen ja yrittäjyyteen kannustavia ja sitten puheenjohtaja haglund täällä kysyi mitä hallitus tekee sukupuolten välisen tasa arvon eteen kun ei muka löydy mitään mainintaa täällä meidän ohjelmassamme on kirjaus lapsen huolto ja tapaamislain

rouva puhemies kun puhutaan siitä että keskituloiset tai suurempituloiset eivät osallistu näihin talkoisiin niin täytyisi aina verrata mitä me oikeastaan pyrimme tekemään kaikki tiedämme että suuri köyhyysloukkuero on työttömän ja työllisen välillä me pyrimme saamaan lisää töitä tähän maahan niillä keinoilla

pystyvät työllistämään sitten kun me rupeamme puhumaan marginaaliverotuksesta niin jo keskiluokalle alemmalle kuin keskiluokalle on lähes kahdeksan prosenttia korkeampi verotus suomessa kuin euroopan maissa keskimäärin sitten on solidaarisuusvero sitten on korotettu pääomavero kyllä me olemme tehneet ja kyllä otamme eri puolilta tätä rahoitusta ja te sanotte että ei osallistuta yhtään meillä on lähes kahdeksan prosenttia korkeampi marginaalivero kuin on euroopassa keskimäärin osallistutaan tosi paljon nyt

arvoisa puhemies kertokaa totuus mutta rohkaiskaa sanoi syntymäpitäjäni sievin arvostettu valtiopäivämies kusti eskola kauan sitten se sopii hyvin toimintaohjeeksi tähän päivään olen tarkkaan kuunnellut opposition on ollut aiheellistakin kritiikkiä suunniteltuja leikkauksia kohtaan on erittäin tärkeää että aina huolehditaan oikeudenmukaisuudesta mutta jäin kaipaamaan vaihtoehtoja niitä ei juuri kyllä asia on niin että jos faktat puuttuvat ja ei ole vaihtoehtoja niin ei niitä korvata huutelulla oli erittäin ikävä kuunnella ryhmäpuheenvuoroja joita ei meinannut erottaa huutelun seasta kyllä kai meidän pitää rakentaa nyt yhteisesti tästä lamasta nousua ja se ei hoidu huutelemalla kyllä meidän pitää pystyä käyttäytymään kohtuullisen asiallisesti nyt on yhteisen rakentamisen

kaikkien osallistumista talkoisiin tässä juuri puhuttiin hyvätuloisimpien marginaaliverosta mutta ehkä ainoastaan edustaja lapintie on maininnut sen että ylikansallisen veronkierron saaminen aisoihin olisi tapa saada kaikkein hyvätuloisimmat niin yksilöt kuin yrityksetkin mukaan kestävyysvajeen korjaamiseen eu komission arvion mukaan eu maat yhteensä menettävät noin tuhat miljardia euroa vuodessa verotuloja ylikansallisen veronkierron vuoksi suomelle tämä tarkoittaa suuruusluokkaa suunnilleen kymmenen miljardia euroa olen erittäin pahoillani siitä että hallitusohjelmassa on hyvin vähän eväitä tähän asiaan se ei tietenkään ole yksin meistä kiinni mutta myös meidän pitää osoittaa voimakasta poliittista tahtoa jotta saamme oikeasti ne kaikkein rikkaimmat mukaan huolehtimaan hyvinvointivaltiosta ellei tätä tehdä niin tulevaisuudessa hyvinvointivaltio vain jatkaa rapautumistaan

ministeri soini ennen vaaleja varsinkin korosti sitä että perussuomalaiset ovat työmiehen ja työläisnaisen asialla entisenä pääluottamusmiehenä minun pitää nyt kysyä pitääkö tämä paikkansa kun olette mukana uhkaamassa kiristämässä tavalliselta työntekijältä muun muassa sadan tunnin työajan pidennystä nyt kun tavalliset duunarit miehet naiset odottavat kauan kaivattua neljän viikon kesälomaa jos te teette tämän työajan pidennyksen lomaoikeutta rajoittamalla niin te annatte viestin että menkää nyt tänä kesänä vielä neljän viikon lomalle kahden vuoden päästä se loma on vain puolitoista viikkoa ammattiyhdistysliike ja poliittinen työväenliike ovat taistelleet kymmeniä vuosia muun muassa näiden työaikakysymysten osalta tämä on erittäin vakava hyökkäys ja törkeä kiristys painostetaan työmarkkinajärjestöjä ja erityisesti palkansaajajärjestöjä tällaisiin myönnytyksiin vaihtoehtoina yhden pilkku viiden miljardin lisäleikkauksille ja

puhemies edustaja eerolalle mutta myöskin pääministeri sipilälle käytitte

kansalaiset kitisee ehkä täälläkin

älkää älkää nyt häiritkö puhujaa

kaikella ystävyydellä sanoisin että jotka ovat leipäjonossa pientä eläkettä saavat jotka ovat menettämässä lähes sata euroa asumistukea on oikeus olla kriittisiä tulette näkemään merkittäviä kansalaismielenilmaisuja sama koskee lastenhoitajia lastentarhanopettajia kun he ovat jo nyt väsyneet työhönsä kun ryhmät isoja ja lapset ovat levottomia mutta pitkän linjan sivistyspoliitikkona sanon arvostamani pääministeri sipilä te olette tässä kuvassa opiskelijan kanssa tekstinä koulutuksesta ei leikata vieressä ministeri stubb minä olen ollut yhteydessä guinnessin ennätysten kirjaan selvittänyt miten sinne tehdään ehdotuksia esityksiä tämä on siis petettyjen vaalilupausten maailmanennätys ja olen selvittänyt että kun sinne toimitetaan filmimateriaalia videota ja muuta aineistoa niin se käsitellään ihan virallisesti siellä korostaa sitä että tämä on hävytöntä kun viime kaudella säästöt tehtiin jo aivan piripintaan ja osin ylikin niin kuin olen sanonut monille koulutusihmisille minä odotin että keskusta tekee lisämäärärahaesityksiä paikatakseen vapaan sivistystyön oppisopimuskoulutuksen määrärahoja päinvastoin

arvoisa puhemies haluaisin edelleen kuulla sekä pääministeri sipilältä että ministeri soinilta mitä tämän hallituksen kestokyvyn kannalta tarkoittaa että oikeusministeri työministeri lindström ja edustaja kääriäinen ovat esittäneet jo tässä vaiheessa poikkeavia kantoja perustavaa laatua olevia joissa sdp saattaisi olla hyvinkin mukana

puhemies kun kuuntelee täällä kokoomuslaisten esimerkiksi edustaja jaskarin puheenvuoroja niin huomaa että kokoomus on erittäin tyytyväinen tähän hallitusohjelmaan on suuret leikkaukset köyhät köyhtyvät rikkaat rikastuvat ja tuloerot arvoisa edustaja jaskari ja hallitus kasvavat eduskunnan tietopalveluyksikössä laskettujen mallien mukaan nämä hallituksen päätökset lisäävät eriarvoisuutta lisäävät tuloeroja ne jakavat kansan kahtia mutta arvoisa rouva puhemies se mitä nyt tarvitaan me tarvitsemme nimenomaan oikeudenmukaisia säästöjä mutta sen lisäksi vientivetoista kasvustrategiaa kasvustrategiaa ja siinä aivan olennaisena osana on se että saadaan maltillinen näkymä työmarkkinoille ja kun te pääministeri sipilä puhuitte paljon ennen vaaleja luottamuksesta yhteistyöstä ja avoimuudesta niin nyt näiden viiden päivän aikana kun on katsonut tätä teidän aloitustanne tästä yhteiskuntasopimusharjoituksesta tuntuu että tilalle on tullut kiristys uhkailu ja salailu kysyn nyt miten suhtaudutte puheenjohtaja rinteen vetoomukseen luovutteko te tästä kiristyspaketista jos te luovutte tästä kiristyspaketista tasapainotatte tilannetta niin kuin esimerkiksi edustaja kääriäinen on toivonut niin silloin sdp on valmis tukemaan kysyn pääministeri sipilä luovutteko te tästä kiristysruuvista
otetaan vielä muutama puheenvuoro opposition edustajilta ja sen jälkeen ministereitä sitten vastaamaan ja sen jälkeen sitten jatkuu debatti

te pääministeri sipilä totesitte että pienituloisten ihmisten huoli toimeentulosta on kitinää tämä on erittäin äärimmäisen ylimielistä suhtautumista meillä on seitsemänsataatuhatta viiva kahdeksansataatuhatta eläkeläistä jotka ansaitsevat eläkettä kuukaudessa noin euroa nyt te poistatte eläkeläisten asumistuen lääkekorvauksista leikataan muitakin etuisuuksia poistetaan kahdellasadalla miljoonalla eurolla eikö hallitus tunne ja tunnusta missä tilanteessa tällä hetkellä pienituloiset ihmiset ovat

pääministeri totesi että ylisukupolvinen velkaantuminen on taitettava olen samaa mieltä mutta minusta erityisen tärkeää on se että hallitusohjelmalla ja toimenpiteillä estetään lasten

haluan puuttua tähän hallituksen esitykseen siitä että koulutukseen nimenomaan suunnataan kuudensadan miljoonan euron säästöt nämä säästöt tulevat kohdistumaan lapsiin lasten tulevaisuuteen heidän edellytyksiinsä oppia ja erityisesti nämä säästöt tulevat näkymään niiden lasten oppimisedellytyksissä jotka ovat heikoimmassa asemassa näillä esityksillä ei tulla luomaan sitä pohjaa jota tarvitaan että suomalainen yhteiskunta lähtee kasvuun ja nousuun kysyn kuinka aiotte estää lapsiperheiden ylisukupolvisen köyhtymisen näillä leikkauksilla se ei tule onnistumaan

puhemies hallitusohjelman pöytäkirjamerkintöjen joukossa on eräs mielenkiintoinen yksityiskohta jonka tarpeellisuutta ei selitetä millään tavalla siellä lukee että kumotaan puoluelain yhdeksännen pykälän ensimmäisen momentin kolmas lause katsotaanpa mistä on kysymys kyseessä on se kohta joka lex vennamona tunnetaan joka liittyy smpn eduskuntaryhmän hajoamiseen kekkosen poikkeuslain säätämisen yhteydessä harrastettuun suhmurointiin nyt neljäkymmentä vuotta myöhemmin tämän lain tämä kohta halutaan taas muuttaa niin etteivät eduskuntaryhmästä kesken kauden lähtevät loikkarit enää puoluetukea mukaan miksiköhän tämä tehdään vasta nyt ministeri soini siksikö että pitkämuistiset perussuomalaiset haluavat kostaa neljäkymmentä vuotta sitten tehdyn lainmuutoksen joka mahdollisti vennamolaisdiktatuuriin kyllästyneiden ja poliittista turvapaikkaa hakevien edustajien pelastautumisen kunnialla ei kuka nyt niin vanhoja muistelisi vai tapahtuuko se siksi että perussuomalaiset haluavat kyseisellä muutoksella estää tämän vaalikauden aikana vaikeisiin leikkauspäätöksiin ja petettyihin vaalilupauksiin pettyneiden edustajiensa loikkaamisen ja puoluetukirahojen menetyksen pidetään siis mieluummin kaikki potentiaaliset seteliselkärankaiset ryhmän pankkivankeina vaikka kuinka kipeää tekisi

arvoisa puhemies hallitus haluaa ohjelmallaan kasvua mitenkä tätä kasvua sitten tavoitellaan ensinnäkin kasvattamalla reippaasti tuloeroja vaikka oecd vastikään totesi että jo yhdeksänkymmentä luvun alun jälkeen tuloerot ovat leikanneet meidän bkttä yhdeksän prosenttia sen jälkeen lasketaan yleistä koulutustasoa ja näivetetään tutkimusta jotka tunnetusti eivät ole olleet menestystekijöitä taloudelle missään päin maailmaa lisäksi hyydytetään säätykierto joka merkitsee lahjakkuusresurssien alikäyttöä ja ennakoi yhteiskunnallista levottomuutta pääministeri sipilä miten tämä harjoitus nyt meni noin niin kuin ihan omasta mielestä olisiko rehellisempää myöntää että loppujen lopuksi sillä bktllä ja ja kansantaloudellakaan ei ole hallitukselle niin kovasti väliä vaan että ykköstavoitteena on turvata ja laajentaa eliitin etuoikeuksia

puhemies mennään vähän syvemmälle tähän uudistamisen puheeseen te olette sanoneet että opiskelijat kitisevät tai että heillä on väärä moodi kun puhutaan koulutukseen kohdistuneista leikkauksista minä haluaisin kyseenalaistaa sen ajattelutavan että kaikki muutokset ovat jotenkin automaattisesti uudistuksia teidän ehdotuksenne ovat sellaisia joissa käännetään itse asiassa kelloa taaksepäin jos työaikoja pidentämällä niille ihmisille jotka jo nyt ovat töissä tuottavuus nousisi niin se olisi kyllä aika outo temppu koska koko ihmisen työhistoria on ollut tuottavuuden parantamista työaikaa lyhentämällä ja

se avainkysymys olisi nyt se miten me voimme tehdä työelämästä ihmisille parempaa ja joustavampaa ja sillä saada lisätyötä ihmisille ja miten on helpompaa nousta sosiaaliturvalta työelämään teidän kaikki niin sanotut uudistuksenne ovat leikkauksia etuuksien viemistä valintojen karsimista opiskelijoilta sitä että toiselta asteelta ei enää pääse jatkamaan korkeakouluasteelle eiväthän nämä ole mitään mahdollisuuksien avaamisia tai uudistuksia vaan käännetään historian kelloa vuosikymmeniä taaksepäin nyt teillä on mahdollisuus vastata miten tehdään sellaisia uudistuksia jotka nostavat ihmisiä työelämään ja helpottavat ihmisiä jotka nyt ovat työelämässä ei ammattiyhdistysliikkeellä ja työntekijäpuolella ole mitään järkeä mennä tämmöisen elinkeinoelämän keskusliiton apupoikana toimivan politiikan

rouva puhemies mitä sadan tunnin työajan lisääminen tarkoittaisi käytännössä se se lisäisi työttömyyttä sadallaviidellätoistatuhannella ihmisellä koska jos sillä haetaan tuottavuuden lisääntymistä niin tuottavuus lisääntyy ainoastaan potkimalla ihmisiä pihalle sataviisitoistatuhatta työtöntä lisää tässä työttömyystilanteessa toisaalta se merkitsisi neljän pilkku viiden miljardin euron tulonsiirtoa työntekijöiltä työnantajille mikä on sitten samaan aikaan hallituksen vastapaino verotuksen kautta eduskunnan tietoyksikkö on laskenut tämän tuloerot tulevat kasvamaan ja itse asiassa kaikkein suurituloisimmat hyötyvät kaikkein eniten tästä esimerkiksi kansanedustajat samaan aikaan kun pienituloiset eivät hyödy tästä veropuolesta tampereen yliopiston kansantaloustieteen professori matti tuomala totesikin että suomen verojärjestelmässä varakkaat listaamattomien yhtiöiden omistajat pystyvät minimoimaan verorasitteen näyttämällä verottajalle tulonsa pääomatuloina tähän ei puututa lainkaan eli siihen ei puututa miten kaikkein suurituloisimmat

ja palkkojen alentamisen kautta että toisaalta antamalla isoimmat veronalennukset myös palkkoja saaville sinne ylimpiin tuloluokkiin onko tämä todella sitä oikeudenmukaisuutta jota te pääministeri sipilä olette peräänkuuluttanut

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin tästä työajan lisäämisestä kyllä vmn ja suomen pankin laskelmat johtavat aivan toisenlaiseen tulokseen kyllä työ luo työtä ja se on täällä juuri juuri se idea sitten tähän kitinä sanaan pahoittelen jos sanoin sen huonosti minä ymmärrän erittäin hyvin sen arvostelun mikä kohdistuu siihen että nämä leikkaukset kohdistuvat myöskin kaikkein pienituloisimpiin se on se on aivan oikea arvostelu mitä siinä tehdään ja otan sen nöyränä vastaan mutta en pidä sitä kitinää mikä kohdistuu uudistamiseen oikeana eli eli haetaan haetaan täällä nyt isänmaan etua yhdessä uudistamalla suomea mutta me rehellisesti myönnämme sen että me myöskin leikkaamme ole mitään tekemistä uudistamisen kanssa niitäkin toimia tämä ohjelma sisältää valitettavasti siitä saakin kitistä täällä täällä kyseltiin arvojen perään me olemme kuvanneet niitä visiossa sieltä visiosta heijastuvat meidän arvomme valitettavasti meidän ongelmamme ovat nyt syvällä meidän täytyy yhtä aikaa sopeuttaa siis säästää meidän pitää yhtä aikaa uudistaa ja meidän pitää yhtä aikaa hakea kilpailukykyä suomalaiselle teollisuudelle jotta pääsemme työllistämisen kautta taas jaloillemme on vaikea yhtälö tehdä kaikki nämä yhtä aikaa nämä leikkaukset vievät kotimaista ostovoimaa ne näkyvät siellä siellä bruttokansantuotteessa ja myöskin valtion tuloissa yhtä aikaa nämä kaikki kaikki täytyy yrittää jotenkin tasapainottaa valitettavasti meidän keinomme lisätä kilpailukykyä täältä tästä salista ja ja tuolta hallituksesta sen toimilla ovat loppujen lopuksi aika pieniä niissä meidän pitää hakea hakea sitten yhteistyötä en kyllä kyllä mitenkään voi käsittää puhetta yhteiskuntasopimuksesta kiristyspakettina me olemme erittäin hyvässä hengessä koko ajan keskustelleet työmarkkinajärjestöjen kautta siellä on kaikilla hyvä ymmärrys suomen tilanteesta ja niistä toimista mitä nyt pitäisi tehdä erittäin hyvä ymmärrys kaikilla siitä mitä pitäisi tehdä jotta yhteinen tavoitteemme seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysaste saavutettaisiin

ovat aika pieniä jolloin me joudumme sitten tekemään muita toimia ja sekin on avoimuuden nimissä kerrottu etukäteen mitä ne muut toimet olisivat yhdyn myöskin niihin niihin arvioihin ja siihen arvosteluun että hyväosaiset ovat tässä paketissa huonosti mukana se johtuu siitä että hyväosaiset eivät saa etuisuuksia etuisuuksia ei makseta hyväosaisille niistä on aika vaikea leikata verotus on ainoa tie

nyt kun me haemme tässä kokonaisuudessa kilpailukykyä kilpailukyvyn kautta työllisyyttä ja ja kun veroasteen korotus heikentää kilpailukykyä ja nostaa nostaa esimerkiksi kotimaisten palvelujen hintaa ja syö sitä kautta kilpailukykyä myöskin myöskin vientiteollisuudelta ja sitä kautta vie pohjaa pois työllisyydeltä niin valitettavasti tämä ei ole kovin yksinkertainen yhtälö minkä kanssa nyt olemme tekemisissä

arvoisa rouva puhemies vastaan kolmeen kysymykseen neljäsataaviisikymmentä miljoonaa edustaja uotila on hallituksen vastaantulo nimenomaan palkansaajille pieni ja keskituloisille työssä käyville ihmisille neljäsataaviisikymmentä miljoonaa se on suomen suurimman työväestön puolueen kädenojennus työtä tekeville suomalaisille pieni ja keskituloisille sitten toiseksi edustaja niinistö te puhuitte kauniisti kaikennäköistä valinnanvapaudesta ja suvaitsevaisuudesta tämä hallitus pitää yllä sen valinnanvapauden että jokainen perhe saa itse päättää perheen sisällä kotihoidon tuen jakautumisesta siihen ei tarvita valtiovallan eikä eduskunnan säätelyä siihen riittää perheen oma tahto erinomainen asia

arvoisa puhemies edustaja wallin te otitte historiallisen vääryyden esiin vuonna seitsemänkymmentäneljä tässä maassa eduskunnan päätöksellä jätettiin presidentinvaalit pitämättä poikkeuslain takia ja tähän räätälöitiin seteliselkärankaisuuslaki se poistettiin sen takia että nyt se oli mahdollista poistaa ja olen siitä hallituskumppaneille iloinen muuten silloin kun se tehtiin tehtiin niin rkpssä vaikutti georg c ehrnrooth niminen parlamentaarikko hän perusti tästä rappiosta kyllästyneenä perustuslaillisen oikeistopuolueen johonka te taisitte nuorena itse kuulua

puhemies ärade talman nostan esille kaksi kokonaisuutta ensimmäisen veroasteesta ja toisen vientivetoisesta kasvusta veroasteesta on käyty paljon vilkastakin keskustelua tänään salissa voimme kuitenkin todeta sen että suomella on yksi maailman korkeimmista veroasteista jos katsomme verrokkimaita suomen kokonaisveroaste on karkeasti neljäkymmentäviisi prosenttia eu viidentoista keskiarvo on kolmekymmentäyhdeksän prosenttia ja keskiarvo on kolmekymmentäneljä prosenttia paljon on puhuttu myös verotuksen progressiosta tässä kannattaa pitää mielessä se että suomella on yksi maailman progressiivisimmista veroasteista ja hyvä niin ehkä vertailukelpoinen luku on ruotsissa jossa keskitulon ansaitseva työntekijä maksaa kuusi prosenttia vähemmän veroa kuin suomessa siis kuusi prosenttia vähemmän kuin suomessa ja kuten tuossa pääministeri ja ulkoministeri totesivat niin ne veronkevennykset jotka me teemme vaikkapa työtulovähennyksen kautta painotetaan erityisesti

ja tuottavuus laahaavat verrokkimaiden siis saksan tanskan ja ruotsin perässä noin viisitoista prosenttia me pyrimme ottamaan tämän kiinni miten sitä kautta että teemme uudistuksia muutoksia jotka tekevät suomessa työn tekemisestä ja teettämisestä kannattavampaa mikä parantaa työn kysyntää ja mikä parantaa työn tarjontaa tämä ei ole nollasummapeliä kuten pääministeri totesi

suhteessa muihin maihin ja kaksi se myös parantaa meidän kaikkien suomalaisten ostovoimaa eli nämä ratkaisut toivon mukaan neljän vuoden päästä ovat johtaneet

tässä lyhyessä ajassa pääministeri toi esille omassa puheessaan ja ja kaikki ministerit tähän saakka ovat tuoneet esille sen mitä tässä tavoitellaan tämän työllisyyden ja

on sitten tätä elinkeinopolitiikkaa mihinkä arvostamani edustaja ihalainen kiinnitti huomiota eli tehdään monta asiaa yhtä aikaa meillä menee viisi pilkku viisi miljardia euroa työttömyyden hoitoon kymmenen prosenttia siitä aktiiviseen työvoimapolitiikkaan on aivan selvä asia että tähän pitää puuttua pitää auttaa ihmisiä työllistymään ei passivoitumaan tässä ei olla ihmisten kimpussa ei kiusata ihmisiä minä uskon että oppositio jakaa tämän ajatuksen

eli tämä on niin kuin se ajatus sitten on tämä yhteiskuntasopimus joka on äärimmäisen tärkeä aivan ratkaiseva juttu sen takia on vuoropuhelu täällä on moneen kertaan hallitusohjelmassa mainittu vuoropuhelussa työelämän osapuolien kanssa se ei ole sanelua se ei todellakaan ole sanelua täällä on kärkihankkeita työn vastaanottamista ja sitten vielä kannustinloukkuja puretaan vuoropuhelussa työelämän osapuolten kanssa paikallista sopimista edistetään työllistämisen esteitä puretaan työvoimahallintoa uudistetaan eivätkö nämä ole kaikki hyviä asioita ovat ne ovat hyviä asioita minä ymmärrän tämän tuskan voitte olla aivan varma että ymmärrän tämän tuskan ja itsekin olen tuskissani kun joutuu kipeitä asioita esittelemään ja tuomaan esille mutta se on pakko tehdä kun on on jäänyt tekemättä

lyhyesti edustaja haglund puhui ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa ja uudelleen vielä debatissa tästä niin sanotusta silmänkääntötempusta ymmärrän tämän niin että toisella kädellä puolustusvoimille annetaan ja toisella otetaan eikö niin edustaja haglund kyllä on totta että tässä sipilän hallituksen ohjelmassa on lähinnä näihin materiaalihankintoihin tarkoitettu tämä parlamentaarisestikin sovittu lisäys hyvä niin mutta tämä toimintamenojen leikkaus puolustushallintoonkin kohdistuessaan aiheuttaa ongelmia en en kiistä sitä tilanne voi johtaa siihen ettemme kykene riittävästi nostamaan puolustusvoimien toiminnan tasoa esimerkiksi lisäämään reserviläisten kertausharjoituksia tai varusmiesten maastovuorokausia ja vaara on että tällä vaalikaudella materiaalinen taso paranee mutta toiminnallinen puoli ei ei ainakaan riittävästi tämä vaara on mielestäni otettava vakavasti ja toivon asialle ymmärrystä yli hallitus ja oppositiorajojen

arvoisa rouva puhemies tässä salissa on puhuttu paljon koulutuksesta ja näistä kipeistä säästöpäätöksistä joita tämä hallitus on joutunut tekemään yhtään niitä vähättelemättä haluan kuitenkin lähettää koteihin äideille isille isovanhemmille lapsille ja nuorille terveisiä että kyllä me näistä nimittäin olemme lähdössä uudistamaan meidän suomalaista koulutusjärjestelmää ennennäkemättömän isolla tavalla me olemme tuomassa meidän peruskouluihin uusia oppimisympäristöjä uutta pedagogiikkaa otetaan digiloikkaa koulutetaan meidän opettajiamme täydennyskoulutuksella jota he ovat itsekin toivoneet

koulutuskentälle meidän koulutuskentässä on paljon uudistamisen tarvetta säästöistä riippumatta valitettavasti olemme tilanteessa jossa suomi on elänyt yli varojensa ja velaksi ja nyt se pysäytetään tällä hallituksen kunnianhimoisella kipeitäkin päätöksiä sisältävällä ohjelmalla jotta lastemme ei tarvitse maksaa meidän velkojamme myöhemmin mutta minä haluan korostaa sitä että tämä tehdään nimenomaan sillä tavalla että suomalaisten nuorten lasten myös aikuisten osaamis ja koulutustaso kymmenen vuoden aikajänteellä nousee ja että suomesta tulee maa jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta

arvoisa rouva puhemies kiitos suorapuheisesta asiallisesta keskustelusta kiitos etenkin edustaja ville niinistölle siitä että hän on valmis esittämään vaihtoehdon ja odotankin suurella mielenkiinnolla vaihtoehtobudjettia syksyllä se on sellaista veteraaniedustaja osmo soininvaaran peräänkuuluttamaa oppositiopolitiikkaa mikä ei ole mitään pölhöpopulismia vaan uskottavaa vaihtoehtopolitiikkaa mikä vie mikä vie asiaa varmasti eteenpäin toisaalta edustaja niinistö totesi puheenvuorossaan että ilmastotavoitteet alistetaan yritysten kilpailukyvylle tuntisin piston sydämessäni jos todella olisi mutta se ei vastaa hallitusohjelman kirjainta eikä sen henkeä hallitusohjelma lähtee siitä että päästöttömän ja uusiutuvan energian osuus saadaan yli viidenkymmenen prosentin kaksituhattakaksikymmentä luvulla ja omavaraisuus yli viidenkymmenenviiden prosentin tämä on erittäin realovihreä ja kunnianhimoinen tavoite joka menee aiempia ja myös eu tavoitteita pidemmälle ei se minusta kuulosta siltä että ilmastotavoitteita poljetaan lisäksi todetaan että luovutaan hiilen käytöstä kaksituhattakaksikymmentä luvulla jälleen erittäin kunnianhimoinen tavoite tavoitteena on siten tehdä suomesta kestävän kasvun kärkimaa ja tässäkin asiassa toivon asiallista yhteistyötä koko opposition etenkin vihreän opposition kanssa edustaja haglund esitti myös myönteisiä arvioita uuden hallituksen talousohjelmasta vaikka vähän tulikin tunne että tämä on sarjassa väärin sammutettu ei ihme että hän esitti myönteisiä arvioita sillä tämä on realistinen reformiohjelma jota puolueenne on pitkään peräänkuuluttanut suomen saamiseksi liikkeelle

yleisesti todeta sen että jos meillä ei nyt ole valmiutta tehdä näitä kipeitä ratkaisuja velkaantumisen pysäyttämiseksi niin meidän taloudeltamme lähtee pohja ja ne jotka siitä eniten kärsivät ovat pienituloisia ja heikoimmassa asemassa olevia siksi olen tyytyväinen tämän hallituksen rohkeuteen tehdä päätöksiä arvoisa puhemies edustaja räsänen nosti esiin huolen sisäisen turvallisuuden tilasta tämä huoli on aivan oikea koska meidän turvallisuusympäristömme on muuttunut kansainväliset uhat haastavat meitä kansainväliset kriisit kansainvälinen rikollisuus kansainvälinen terrorismi kyberuhat näihin meidän pitää pystyä vastaamaan hallitusohjelma vastaa mielestäni hyvin näihin haasteisiin sekä ohjelmallisesti että myös resurssien osalta on totta että viisikymmentä miljoonaa euroa sisäisen turvallisuuden parantamiseen ja turvaamiseen ei ole seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa meillä on haasteita mutta täytyy olla realisti

sisäiseen turvallisuuteen kuitenkin panostetaan vaikeissa tilanteissa kun suurimmalla osalla hallinnonaloista leikataan merkittäviäkin määriä niin tämä on positiivisempi lähtökohta mutta en millään tavalla halua väheksyä niitä haasteita joita meillä on edessä siinä että me voimme taata suomalaisten hyvän turvallisuuden ja toteuttaa hallitusohjelman hienon tavoitteen siitä että suomi on myöskin tulevaisuudessa maailman turvallisin maa
ja vielä ministerit

haluan myöskin osaltani kiittää tästä hyvin mielenkiintoisesta keskustelusta ja myöskin näistä kommenteista joita on tullut suuntaan ja toiseen ja voin myöskin osaltani vakuuttaa että kannan ihan yhtä syvää huolta niistä vaikeista päätöksistä joita täällä tekemään ja joita tänne on kirjattu tässä suoria kysymyksiä ei tainnut tulla muita kuin se kun edustaja pekonen kysyi tästä tästä hoitajamitoituksesta se tarkalleen ottaen kuuluu ministeri rehulalle ja hän varmasti siihen sitten omalta osaltaan vastaa mutta sen verran haluaisin sanoa että on ihan totta että tämä hoitajamitoituksen tarkastelu joudutaan nyt osana tätä kokonaisuutta tekemään se on juurikin näin mitä tässä edustaja pekonen nosti esiin mutta samalla haluaisin myöskin muistuttaa ja huomauttaa siitä että tänne hallitusohjelmaan mitä tässä nyt lähdetään viemään eteenpäin on kirjattu myöskin yksi erittäin merkittävä asia vanhustenhoidon kannalta ja se on nimenomaan tämä kotihoidon uudistus siitä on puhuttu vuosia että sille pitäisi tehdä jotain ja nyt sille ollaan ihan aidosti tekemässä jotain sille ollaan tekemässä sitä että näitä työnkuvia tarkastetaan muun muassa niin että nämä vanhukset jotka sinne kotiin tarvitsevat niitä palveluita varmasti saavat sen oikean ihmisen tekemään ne palvelut palvelut mutta sillä myöskin edistetään sitä hoitajien jaksamista ja työhyvinvointia että he siellä jaksavat sitä arvokasta raskasta työtä tehdä tähänkin on varattu kuitenkin rahoitusta samoin kun katsoo mihin rahoitusta on varattu siellä on kuitenkin mittavia merkittäviä panostuksia koko sote sektorille ja sinne kuuluvat lapsiperheet sinne kuuluvat vanhukset sinne kuuluvat omaishoitajat sinne kuuluvat osatyökykyiset mielenterveyskuntoutujat eli kyllä siellä on paljon semmoisia asioita joilla ihan varmasti pyritään tekemään myöskin niitä hyviä asioita sen rinnalla että valitettavasti joudumme tekemään kipeitä päätöksiä

puhemies ensinnäkin tähän eläkkeensaajien asumistukijärjestelmän muutokseen ne tiedot jotka itselläni tällä hetkellä on ovat sensisältöiset että noin yhdellä kolmasosalla niistä eläkkeensaajista jotka tällä hetkellä ovat asumistuen piirissä kuukausittaiset tulot lisääntyvät toki on selvää että tuo miinusmerkki ja tuo luvun suuruus tarkoittavat sitä että paljon on niitä jotka joutuvat nykyistä nykyistä tarkemmin omaa talouttaan arvioimaan mutta kun yritetään viestittää täältä että kaikilta menee ja niin paljon niin noin yksi kolmesta eläkkeensaajasta tulee saamaan kuussa enemmän tämän järjestelmämuutoksen vuoksi toisekseen aiheellinen kysymys mitä tapahtuu tasa arvolle tämän hallitusohjelman jälkeen arvoisa edustaja biaudet arvaan sen että näin tulee tapahtumaan minulla ei ole mitään sellaista tietoa että esimerkiksi yhtäkään hanketta joka sosiaali ja terveysministeriössä tasa arvon edistämiseksi olisi menossa olisi pysäytetty tai lakkautettu koko tämän strategisen hallitusohjelman idea on se että jotka ovat valmistelussa valmistelua jatketaan tai esimerkiksi laki itsemääräämisoikeudesta joka jäi viime vaalikaudella käsittelemättä minusta on itsestäänselvyys että kyseinen laki tulee tämän eduskunnan käsiteltäväksi kolmas asia liittyy tähän sosiaali ja terveydenhuollon järjestämiseen ja rahoituksen uudistukseen täällä onneksi näyttää siltä että kaikkikin kantavat huolta siitä että uudistus saadaan aikaan yksi kysymys nimittäin peruskysymyksenä on haluammeko me sen ihan oikeasti raiteet joilla valmistelu etenee ovat eduskunnan perustuslakivaliokunnan viime vaalikauden lopussa linjaamat sillä valmistelupohjalla edetään ja nyt on vain sitten kysymys siitä että pitää olla sekä tahtoa että voimaa viedä tuo uudistus siihen asentoon että ihmiset ihan oikeasti voivat olla turvallisin mielin julkisten palvelujen osalta

puhemies myös minä kiitän tästä keskustelusta on hyvä että täällä kannetaan huolta meidän vientiyritystemme mahdollisuudesta kasvaa ja työllistää enemmän ja viedä osaamistaan ulkomaille suomalaista osaamista todella kaivataan maailmalla mutta meidän täytyy muistaa että viennin kilpailukyky lähtee siitä että kotipesä on kunnossa ja hallitusohjelma sisältää runsaasti keinoja siihen miten yritysten toimintaympäristö vahvistuu ja miten kannustetaan työntekoon työllistämiseen ja ylipäätänsä investointeihin siinä mielessä näitä lääkkeitä kannattaa nyt meidän syödä vaikka ne kipeältä tuntuvatkin että nyt

luoda nyt jo alkuvaiheessa kun uusi hallitus aloittaa työnsä luottamuksen ilmapiiri yritykset ja yrittäjät odottavat meiltä kaikkea muuta kuin poukkoilevaa päätöksentekoa he haluavat että he voivat luottaa siihen että poliittiset päättäjät luovat sellaisen toimintaympäristön että täällä uskalletaan kasvaa ja työllistää tästä lähtee myös viennin vahvistuminen ja se halu että suomalaiset yritykset haluavat kasvaa kansainvälistyä ja lähteä maailmalle

näitä välttämättömiä leikkauksia ja sen takia näitä täytyy tässäkin tilanteessa kohdistaa myös kehitysyhteistyöhön mutta itse näen tämän tästä vastuullisena ministerinä nyt kun näitä leikkauksia joudumme tekemään myös mahdollisuutena uudistaa meidän kehitysyhteistyötämme eri tavalla hakea painopisteitä priorisoida ja ennen kaikkea tehdä sitä niin että keskitämme selkeämmin kehitysyhteistyöhön käytettäviä varojamme niin että ne myös tuntuvat ja vaikuttavat siellä kohdemaissa ja erityisesti niiden ihmisten arjessa siksi on tärkeää että me kirkastamme suomen painopisteet niin että kehitysyhteistyövaramme menevät kaikkein köyhimpien hyväksi

no niin ja siirrytään jälleen sitten debattikeskusteluun ihan ensiksi edustajat rinne niinistö arhinmäki haglund ja räsänen olkaa hyvä yksi minuutti

tässä on selkeästi todettava se että sosialidemokraattisen opposition kärkiviesti kohdistuu näihin epäoikeudenmukaisuuksiin ja yhteiskunnan kahtiajakoon jotka tämä hallitusohjelma pitää sisällään tässä on nyt keskusteltu veroista ulkoministeri soini totesi

perussuomalaiset ovat hoitaneet työmiehille neljäsataakuusikymmentä miljoonaa euroa veronalennuksia me olemme pyytäneet eduskunnan tietopalvelusta tarkan analyysin siitä mitä tämä tarkoittaa käytännössä se tarkoittaa käytännössä sitä että neljään ylimpään tuloluokkaan kohdistuu kaksi kolmasosaa näistä verotuksen keventymisistä tämä tarkoittaa suhteessa sitä että jos on tuhat euroa ja seitsemäntuhatta euroa palkkaa tai tuloja se on kuusi kertaa enemmän suhteessa tälle seitsemäntuhatta euroa tienaavalle kuin tuhat euroa tienaavalle se tarkoittaa ihan rahassa kaksi euroa suhteessa kuuteenkymmeneen euroon kaksikymmentäviisi kertaa noin kolmekymmentä kertaa isompia kevennyksiä näille rikkaille ihmisille tämäkö on ulkoministeri soini teidän politiikkaanne tavallisten työmiesten tueksi

elinkeinoministeri rehn piti rakentavan puheenvuoron ja siihen mielelläni tartun hallitus ohjelmassaan ei totea ympäristönsuojelusta ja ilmastonsuojelusta mitään kovinkaan myönteistä ja siinä mihin pääministeri viittasi ilmastopolitiikassa hallitus toteaa että se edistää kansainvälistä ilmastosopimusta ja on valmis noudattamaan eun ilmastopakettia mutta ei sano sitä että tämä ei ole ilmaston lämpenemisen rajoittamisen tavoitteen kannalta riittävä sitoumus kaikki kansainväliset asiantuntijat arvioivat että myös eu maiden on oltava valmiita nostamaan tarjoustaan jotta ilmaston lämpeneminen voidaan rajoittaa alle kahteen asteeseen hallituksella pitäisi olla valmius ja kyky keskustella riittävästä sopimuksesta myös omien sitoumustensa kannalta tällaista valmiutta ette ole ilmaisseet jos sellainen ilmestyy olen positiivinen

mennessä ajetaan kivihiili alas nyt tarvitaan toimenpiteitä demonstraatiolaitoksia kokeiluja ja ihan normeja uusiutuvan energian käyttöönottoon tässä olemme valmiita yhteistyöhön jos sitä olette valmiita edistämään

täällä salissa on moneen kertaan todettu että me emme ole samassa veneessä mitä näihin säästöihin tulee ja jo täällä myönsi tuloerot kasvavat ja eriarvoisuus lisääntyy arvoisa puhemies osallistuin alkukeväästä sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon parlamentaarisen työryhmän työskentelyyn ja täällä salissa on läsnä monia edustajia jotka olivat tässä työryhmän työskentelyssä mukana tämän työryhmän työskentelyn aikana ilmeni että suomen sisäisen turvallisuuden yksi suurimmista riskeistä ellei suurin on eriarvoisuuden lisääntyminen ja tästä olen todella huolissani mutta hallitus on ilmeisesti tähän kiinnittänytkin huomioita onko juuri tästä syystä arvoisa sisäministeri sisäisen turvallisuuden määrärahoihin esitetty viidenkymmenen miljoonan euron lisäys jotta turvallisuutta voidaan pitää yllä vaikka eriarvoisuus suomessa lisääntyy

puhemies haluan ensiksi kiittää ministeri niinistöä hyvästä ja rehellisestä vastauksesta ja olisin kysynyt teiltä herra pääministeri tiesittekö herra pääministeri että näin on kun kerroitte lehdistötilaisuudessa että puolustukseen panostetaan oliko niin herra pääministeri että te ette tiennyt mistä olitte päättäneet vai oliko niin tietoisesti antaa väärän kuvan siitä minkälaisia puolustusmäärärahoja hallitus kohdistaa nyt tulevalle vaalikaudelle tässä syntyy vääjäämättä semmoinen kuva en voi muuta kuin pahoitella tätä kysyn myös valtiovarainministeriltä koska teillä on vastuu tästä kehyksestä johon viittasin jos valtiovarainministeri stubb

no sitten toinen huomio ministeri rehn totesi ihan oikein että tässä ohjelmassa on paljon semmoisia asioita joita rkp olisi voinut kannattaa mutta sen sijaan tässä on ikävä kyllä ministereillä myös semmoisia asioita jotka johtavat siihen että tuntuu ihan hyvältä istua

on myös syytä korjata se väärinkäsitys että hallitusohjelman myötä oltaisiin ikään kuin parantamassa sisäisen turvallisuuden tasoa tuo viisikymmentä miljoonaa euroa joka joka hallitusohjelmassa on on vain osa siitä määrärahasta joka oltaisiin tarvittu sen vajeen paikkaamiseen jotta pystyttäisiin säilyttämään nykyinen toimintataso

nykyinen taso säilyttämään kyllä minua huolestuttaa se jos meillä on uhkana että neljän vuoden aikana neljäsataaviisikymmentä poliisimiestä vähenee samassa suhteessa myös sitten sitten rajavartiolaitoksesta ja ja oikeuslaitoksesta

arvoisa puhemies fru talman taisi olla perussuomalaisten ryhmäpuheenjohtaja joka sanoi että jos opposition esitykset ovat vilpittömiä perusteltuja ja rakentavia niitä kuunnellaan

sitten hyvä pääministeri myös rakentavassa hengessä joudun nyt paljastamaan että teidän prosessikaaviostanne on löytynyt paha virhe nimittäin jokaisen insinöörin kauhu kehäpäätelmä tämä teidän kehäpäätelmänne kuuluu sillä tavalla että koska hyväosaiset eivät saa sosiaalietuuksia niin heidän ei tarvitse olla tässä taakankannossa mukana myös ryhmäpuheenjohtajanne vanhanen toisti tämän pahan kehäpäätelmän pankaa nyt tämä kaavio tältäkin osin kuntoon ettei teiltä mene maine sekä edellisessä että nykyisessä ammattikunnassa

rouva puhemies aivan aluksi haluan toivottaa paljon voimia ja jaksamista sosiaali ja terveysministeriön uusille ministereille kun vastaatte tämän ohjelman päätösten seurauksista esimerkiksi pienituloisten monisairaiden köyhien suomalaisten arjessa sillä siellä ne todella näkyvät konkreettisella tavalla herra pääministeri viime viikon perjantaina ahaa herra pääministeri poistuikin herra varapääministeri viime viikon perjantaina oma eskarilaiseni tuli kotiin samoin kuin tuhannet ja tuhannet eskarilaiset tässä maassa ylpeänä ja todistus todistus kädessä hän oli ylpeä että hän saa aloittaa ensi syksynä koulutiensä mutta valitettavasti nyt hallituksenne aikoo pilkkoa tulevien eskarilaisten päivän ja siirtää nämä kuusi vuotiaat varhaiskasvatuksesta pois päiväkodista kesken päivän jonkinlaisiin kerhoihin tällä tavoinko tasa arvoinen koulutie taataan kaikille lapsille tässä hyvin ainutlaatuisessa nivelvaiheessa kaikkiaan tämä hallituksen linja koulutuksen vähättelyn osalta tuntuu aika karmivalta ja olisi mukava kuulla hoidetaanko todella esimerkiksi heikommilla kelpoisuusvaatimuksilla tulevaisuudessa vanhukset ja vammaiset

arvoisa on paljon keskusteltu näistä koulutuksen leikkauksista ja se on noussut päivän teemaksi kyllä on niin että pääministeri sipilän hallituksen ei ole tarvinnut hirveästi itse keksiä näitä koulutusleikkauksia ne on itse asiassa keksitty jo aikaisemmin on tämmöinen uudistava suomi raportti jossa on korkeakoululeikkaukset aika rajulla kädellä kädellä kirjoitettu jo ja tätä raporttia ovat olleet kirjoittamassa sorvaamassa nykyisten oppositiopuolueiden edustajat kiuru haglund huovinen räsänen ja itse edustaja rinne mukana yliopistot ovat karvat pystyssä olleet tämän raportin jälkeen tämä neljäkymmentä sivuinen raportti itse asiassa kertoo sen miten korkeakouluilta leikataan ei ole tämän hallituksen tarvinnut näihin paljon paneutua ja mitä tulee sitten edustaja lindtmaniin kun hän omassa puheessaan sanoi että hallitusohjelman tulonjakovaikutukset on laskettu eduskunnan laskentapalvelussa niin kun hän sen mainitsi niin sain ne laskelmat tänne näin ja siellä on seitsemän asiaa jotka on laskettu eli vain murto osa hallitusohjelmasta ja näissä seitsemässäkin ovat tulonjakovaikutukset pienituloisille hyvät

arvoisa rouva puhemies kun olen seurannut tätä keskustelua olen hieman hämmästynyt sen sävystä kun esimerkiksi pääministeri sipilä esitti aivan oikein että meillä on vaikea ja vakava tilanne ja nimenomaan niin että sen velan varassa emme voi enää elää emme kerta kaikkiaan ja toinen asia mitä pääministeri sanoi aivan on tärkeää että pidämme nämä asiat omissa käsissä emmekä mene sille kreikan tielle joka johtaa jonain päivänä varmuudella siihen että emme saa enää omista talousasioista itse päättää vaan sieltä tulevat mustasalkkuiset miehet päättämään meidän asioista tätä varten on räätälöity hallitusohjelmaan esimerkiksi tämä biotalouden tie meidän tulee käyttää omia raaka aineita tehdä niistä energiaa tehdä tuotteita myydä ne ja pärjätä niillä ajatelkaa esimerkiksi kotikuntani ilomantsi on on menettänyt tämän biotalouden syrjimisen ja kivihiilen käytön tautta yli sata työpaikkaa

arvoisa rouva puhemies täällä vasemmisto oppositio johon luen myös vihreät kertoi mistä ei saa leikata mutta kukaan teistä ei kertonut mistä sitten saa leikata näin ollen te ette tarjoa vaihtoehtoja te tarjoatte pelkkää humpuukia kun annatte suomen kansan ymmärtää että voisimme selvitä ilman vaikeita ja kipeitä säästöjä yhteiskuntasopimus on todella tärkeä suomelle jotta saamme kilpailukykyä vahvistettua ja sitä kautta työllisyyttä vahvistettua täällä edustaja arhinmäki todisteli että yhteiskuntasopimus ja sitä kautta tapahtuva kilpailukyvyn vahvistuminen ei lisää työllisyyttä voisiko

meillä on kyllä yhteinen tilannekuva mutta edustaja zyskowicz ja hyvä perusporvarihallitus ei suomi leikkaamalla tästä suosta nouse me tavoittelemme talouskasvua mutta te esitätte leikkauksia mikä nimenomaan hidastaa sitä kasvua näin kireä finanssipoliittinen linja hidastaa talouskasvua ja estää meitä saavuttamasta sitä tavoitetta korkeammasta työllisyydestä ja paremmasta talouskasvusta ja vielä lisäksi esittämänne rajut mittavat leikkaukset koulutukseen haittaavat vielä tulevaa tuottavuuskasvua mikä on ongelma euroopassa mikä on globaali ongelma me tarvitsisimme nimenomaan panostuksia tutkimukseen ja tuotekehitykseen koulutukseen jotta me saisimme parannusta tuottavuuteen ja korkeaan osaamiseen on väärää politiikkaa leikata näin paljon tehdä näin mittavia leikkauksia ja kaiken lisäksi se osuu ihmisiin se osuu suomalaisten oikeudentuntoon koska nämä leikkaukset eivät ole oikeudenmukaisia pääministeri sipilä on poistunut mutta minun sydämeeni kyllä sattui se että hän piti tätä säästöpuhetta kitinänä se ei ole sivistynyttä puhetta se on sydämetöntä puhetta minun oikeudentajuuni osui myös se kun pääministeri on sanonut ja valtiovarainministeri on sanonut että kaikkiin sattuu minun mielestäni ja sosialidemokraattien mielestä kaikkein heikoimmat tulee säästää kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin ei pidä sattua

arvoisa puhemies voin edustaja vanhaselle toimittaa sdpn vaaliohjelman ja ja sdpn ennen vaaleja julkaiseman talouslinjan talouslinjan jossa on sekä säästöjä että tulojen lisäyksiä niin että myös hyväosaiset osallistuvat näihin talkoisiin voin sen toimittaa lupaan toimittaa tänään sen sähköpostilla näette sieltä sieltä löytyy yksityiskohtaiset listat mutta arvoisa rouva puhemies jos saan puhua tämän päivän uutinen on se että pääministeri myönsi että näistä hallituksen toimista suurituloiset ja rikkaat on rajattu ulos hallitus on siis tietoisesti tehnyt politiikkaa jolla suomi jaetaan kahtia ja ulkoministeri soini on tässä mukana te olette tämän allekirjoittanut kertokaa nyt jos tämä ei mielestänne ollut vaikea onko se teistä oikein mitä vastaatte arkkipiispalle mitä vastaatte edustaja kääriäiselle ja vielä

millä te kiristätte on väylämaksujen korottaminen rataverojen korottaminen infrahankkeiden vähentäminen matkustaja alustuki teollisuuden energiaverotuki miten tämä kiristyspaketti lisää suomen kilpailukykyä neljännen kerran kysyn arvoisa pääministeri ojennan yhteistyön kättä oletteko valmiita luopumaan tästä kiristyspaketista

arvoisa puhemies opposition huoli eriarvoistumisesta on oikeutettu mutta on on samanaikaisesti syytä muistaa vertailu pääministeri lipposen hallituksiin erityisesti vihreiden korkealle arvostama professori hiilamo vertailee näitä kahta hallitusta sipilän hallitusta ja paavo lipposen ensimmäistä hallitusta

te neljä puoluetta jotka nyt olette oppositiossa olitte lipposen hallituksissa toisin kuin lipponen aikoo sipilä nyt kurittaa palkansaajia ja armahtaa perusturvan varassa olevia kirjoittaa professori hiilamo ja sitten jatkaa myös sosiaalipolitiikan ydinkysymyksen köyhyyden näkökulmasta voi todeta että sipilän ykkönen on lipposen ykköstä parempi vaihtoehto tämä on syytä muistaa lähdetään yhdessä talkoisiin eriarvoistumisen torjumiseksi

arvoisa puhemies tämä vähintään viiden prosentin yksikkökustannusten alentamisloikka jota hallitus tavoittelee voi tietysti kyseenalaistaa kannattaako se tehdä sellaisilla toimenpiteillä jotka vaarantavat yhteiskuntarauhan vaarantavat meillä sopimusyhteiskunnan periaatteet kolmikantaisen valmistelun ja ennen kaikkea kannattaako tuottavuusloikkaa hakea toimenpiteillä jotka vievät hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudelta sen siiviltä kantokyvyn kun leikataan opetusta esimerkiksi kuudellasadalla miljoonalla kyllä me tarvitsemme tuottavuutta me tarvitsemme talouden tervehdyttämistä pitemmällä aikavälillä mutta se että nyt leikataan liian rajusti liian epäoikeudenmukaisesti ja epätasa arvoisesti vie meidän velanmaksukykyämme pitemmällä aikavälillä ja tämä kiristyslista tämä mafialista todella epätasapainoinen ei tässä uhata elinkeinoelämältä ottaa mitään muuta kuin elinkeinotukia muutama kymmenen miljoonaa kaikki lähes puolitoista miljardia kohdistuu palkansaajien heidän perheittensä tulevaan toimeentuloon

olen erittäin syvästi huolestunut siitä että meillä naisten on hyvin vaikea kokea että tämä hallitus on heitä varten ensi töikseen hallitus on lähtenyt romuttamaan kaikkein suurinta saavutusta joka ehkä ehkä kolmeenkymmeneen vuoteen on tasa arvossa saatu ei ehkä ehkäisypillereiden jälkeen ole tapahtunut niin suurta muutosta naisten elämässä kuin oikeus subjektiiviseen päivähoitoon ja sitä on lähdetty romuttamaan olen iloinen siitä että tasa arvoministeri rehula lähtee tekemään tasa arvopolitiikkaa olen tukena jos tarvitsette

palaan vielä tähän tuottavuushyppyyn me olemme menettäneet lähes satatuhatta teollista työpaikkaa kysymys kuuluu onko silloin jotain tehtävä ja ja jos on tehtävä niin tämä viiden prosentin tuottavuushyppy on nimenomaan se keino että suomalaisen työn kilpailukyky suhteessa saksalaiseen suhteessa ruotsalaiseen parannetaan sitä kilpailukykyä vahvistetaan pelastetaan niiden ihmisten työpaikkoja siellä teollisuudessa ja muualla viennissä tämä on se avainkysymys täällä edustaja vanhanen esitti demarioppositiolle aivan selkeän kysymyksen

johon lindtman vastasi mutta siitä ei ottanut mitään selvää

edustaja lindtman

täällä kertoi että meillä on vaihtoehtoja siitä hallituspuolueet tulevat kyllä saamaan sähköpostia tänään mutta arvoisa puhemies minä olen hieman hämmentynyt tästä keskustelusta kun kuuntelee tätä minusta tuntuu että koko viime kauden perussuomalainen eduskuntaryhmä on kadonnut täältä salista nimittäin niin paljon ovat puheet muuttuneet mutta koska minä muistan ne puheet niin minä täällä vielä tänään kertaalleen kävin läpi löytyisikö täältä edes joku toimi millä hyväosaiset osallistuisivat näihin talkoisiin on hyvin hämmentävää mutta valitettavasti sitä toimea ei löydy erityisesti perussuomalaisten timo soinille toteaisin niin että tämä on eräänlainen maailmanennätys että hän onnistui tekemään hallitusohjelman joka on täysin päinvastainen niiden lupausten kanssa joita hän tammelan torilla kansalle kertoi nyt tinkii tavallinen kansa tinkii eläkkeensaaja tinkii työtön tinkii lapsiperhe mutta vuorineuvos ei tingi

muun muassa käytti puheenvuoron siitä voisiko hallitus vielä harkita uudestaan näitä veronkevennysten oikeudenmukaisuuksia eivätkö rikkaat voisi osallistua lamatalkoisiin kiristyvän verotuksen myötä eikö kaikkein suurituloisimmilla ole tähän varaa kysyisin ministeri soinilta jos hän olisi salissa hänkö tämän estää onko perussuomalaisen porvarihallituksen uusi motto kyllä kansa tinkii

te arvoisa pääministeri totesitte vähän aikaa sitten tässä salissa että on vain vähän toimia tässä salissa tehtävissä kilpailukyvyn parantamiseksi jäin tuota itsekin vielä pohtimaan ja ymmärrän hyvin näkökulmanne siksi että te kiellätte täällä menosopeutuksen ja veroilla yhteisen vastuun kantamisen mutta samalla kertaa te tosiasiassa teette mahdottomaksi koska te leikkaatte niin paljon koulutuksesta toisin kuin tässä kauniissa ja hymyilevässä kuvassa vielä ennen vaaleja lupasitte koulutuksesta ei leikata siltä osin jos verosopeutus olisi ollut käytössä myöskään koulutukseen kohdistuvat säästöt eivät olisi olleet niin suuria se tarkoittaa nyt sitä että te leikkaatte koulutuksesta eli te leikkaatte suomen kilpailukyvystä osaaminen on ollut tämän maan paras lääke kilpailukyvyn parantamiseksi ja siitä te olette nyt valmiita tinkimään siksi tässä salissa ihmiset eivät ymmärrä miksi me tavoittelemme toisaalta osaamistason nostoa jos kerran kaikilla koulutusaloilla te tosiasiassa laskette koulutustasoa tätä ei moni suomalainen ymmärrä koska me leikkaamme kilpailukyvystä

useampi edustaja viimeksi edustaja krista kiuru on aivan perustellusti puhunut koulutuksesta ja siihen kohdistuvista leikkauksista muutenkin tuo tosiasioiden tunnustaminen on jonkinlainen viisauden alku ennen kuin aivan päästämme hurskastelua valloilleen niin ehkä nämä numerot on syytä käydä vielä läpi viime vaalikaudella koulutuksesta leikattiin tuhatkolmesataayhdeksän miljoonaa euroa siis yksi pilkku kolme miljardia siis yksi pilkku kolme miljardia tämä hallitus leikkaa viisisataaneljäkymmentäyksi miljoonaa plus indeksit päälle se on noin puolet vähemmän mutta olen aivan samaa mieltä teidän kanssanne että vieläkin se on paljon moni noista asioista on sieltä edellisen hallituksen vatulointikorista kuten tuo toisen asteen uudistus joka tullaan joka tullaan viemään aivan järkevällä tavalla eteenpäin siellä ei ole pakkohakua jonka kaadoimme tuolla välikysymyksellä olen siihen edelleenkin erittäin tyytyväinen sitä ei tulla viemään eteenpäin mutta rahoitusjärjestelmää uudistetaan ja se on kaikin puolin perusteltua subjektiivinen päivähoito oikeus oli esillä jo viime vaalikaudella samaten ammatillisen koulutuksen tuo neljäkymmentä miljoonaa euroa se poistettiin jo teknisistä kehyksistä

näin näin hurjien leikkausten jälkeen perussuomalaisten on turha kutsua itseään tavallisten kansalaisten ja pienen ihmisen puolueeksi se että te katsotte vierestä kun kun heikennetään heikko osaisten tilannetta on on hurjaa ministeriauton takapenkki maistuu ministeri soinille ja kumppaneilleen periaatteista viis takinkääntö on hurjaa ja pakko nyt sanoa että miten te kehtaatte kyllähän siellä hymyillen kehtaatte tällaista sanojen tekojen ristiriitaa ei ole vähään aikaan nähty tässä puhutaan siitä että vienti ei vedä mutta samalla ollaan valmiita leikkaamaan koulutuksesta ja tutkimuksesta eli kysyn millä me saamme niitä nokioita joilla kilpaillaan maailmanmarkkinoilla toinen juttu on se että tässä hoetaan vieläkin että kaikkiin tulee sattumaan vaikka vm on eilen tekemässään selvityksessä osoittanut että näin ei ole perusoikeistohallitus on tehnyt käsittämättömän ja ihmiset ovat peloissaan kyllä tässä tehdään sitä

täytyy sanoa että minä olen pöyristynyt siitä että me emme puhu vain siitä että uudistamme koulutusta te totesitte pääministeri että te mieluummin kannatatte juustohöyläysten sijaan uudistuksia nyt nämä teidän kauniisti kehumanne uudistukset ovat osoittautuneetkin juustohöyläämiseksi ja pahimmaksi laatuaan koska te myönnätte että osaamistasoa voidaan laskea kaikilla koulutusasteilla minusta tämä on todella iso juttu että me täällä hyväksyisimme sen että varhaiskasvatuksesta on varaa tehdä sellaista kasvatusta johon eivät osallistu kaikki lapset enää jatkossa tai sen että me laskemme maisteritasoa kanditasoon tässä yhteiskunnassa ne ovat niin isoja arvovalintoja olette omalla toiminnallanne osoittaneet sen että kahtiajako syvenee te ette sitoutuneet peruskoulun yhteisesti parlamentaarisesti tehtyyn uudistustyöhön vaan olette leikanneet kaikki peruskoulun kehittämisrahat kaikki tasa arvoa tukevat elementit pois peruskoulusta toisin kuin yhdessä parlamentaarisesti sovittiin minusta se on todella iso ja huono osoitus siitä että ei olla perillä siitä mitä tässä yhteiskunnassa tosiasiassa

tässähän eivät vielä nuo panostukset ole keskustelussa nythän hallitus aikoo tehdä muun muassa peruskouluun erittäin mittavia panostuksia siis jopa historiallisen merkittäviä en sano tätä sillä että se jotenkin poistaisi tätä leikkaustuskaa jota kaikki kyllä koemme sen lisäksi täällä oli esillä tämä yhteisötakuun kysymys myös siihen on suunnitteilla erittäin ison mittaluokan panostukset kun olemme havainneet että nuorisotakuu ei toimi tilalle pitää tehdä parempi kohdistetumpi järjestelmä joka aidosti tukee ja auttaa suomalaista nuorisoa täällä on myös paljon rakenteellisia uudistuksia muun muassa edustaja nylander kysyi sitä miten tuo toisen asteen uudistus on tarkoitus viedä eteenpäin se on hyvä kysymys sitä ole koskaan vastustaneet vaan aina kannattaneet että kannustettaisiin oppilaitoksia saamaan nuoret ulos sieltä ammatillisesta koulutuksesta ja myös rahoitus maksettaisiin sen mukaan siis että ei makseta nuppiluvun mukaan vaan sen mukaan että sieltä koulusta valmistutaan ja tuloksellisuusrahan osuutta voidaan nostaa että se voidaan viedä nopeammin eteenpäin se oli

käännetä kestävälle kasvu uralle minkä tahansa yrittämisen tai työn tekemisen kautta on hyvä mutta ei missään tapauksessa riitä että rakennamme toisillemme asuntoja tai pilkomme naapurille puita toivon vilpittömästi että ministerit ymmärtävät korkean teollisen jalostusarvon sekä kasvaville markkinoille suuntautuvan viennin merkityksen ja potentiaalin maamme hyvinvoinnin rakentamisessa muistamme että meillä on edelleen useita todellisia helmiä suomenmaassa eri puolilla maata jos esimerkiksi vaasassa sijaitsevan pohjois euroopan johtavan energia ja cleantech keskittymän veturit jotka tuovat suomeen miljardeja ja työllistävät kymmeniätuhansia omassa ekosysteemissään päättävät lähteä vaasasta tai helsingistä

edustaja lindtmanille siitä että infraan ei satsata yksi parhaista asioista tässä hallitusohjelmassa on että tiestön korjausvelan vähentämiseen laitetaan kuusisataa miljoonaa euroa jos ei tämä työllistä niin mikä sitten työllistää nimenomaan tärkeä asia on myös se että saisimme uusia liikennehankkeita rahoitettua kysyisinkin kysyisinkin pääministeriltä ja ministereiltä miten me saamme ehkä liikenneministeri berner voisi vastata myös siihen missä vaiheessa lähdetään tätä väylärahastoa rakentamaan että saamme tätäkin kautta työtä kansalle kansa äänesti vaaleissa sen puolesta että myös maakuntiin saadaan tiehankkeita toinen asia on tietysti biotalous joka tuo meille työtä todellakin voimakkaasti äänekosken tehdas muun muassa käyttää niin paljon puuta että satatuhatta pöllikuormaa vuodessa sinne viedään myös pohjois pirkanmaalta se mukaan lukien mutta kysyisin myös tästä pienyrittäjien asiasta pääministeriltä myös ne ovat tärkeitä työllistäjiä nyt myös liikkeen ja ja ammatinharjoittajat pääsevät tähän

edustaja puumala yritti tuoda esille että hallituksen suuret säästöt koulutuksesta eivät olisikaan niin ongelmallisia mutta haluan sanoa että kaikkien puolueiden yhteinen tilannekuva käsittääkseni oli se että viime hallitus teetti todella suuria leikkauksia koko koulutusjärjestelmään ja monet meistä minä mukaan lukien kokivat että se oli jo liikaa ja että enää ei saa leikata koulutuksesta ja jos tehdään rakenteiden uudistamista niin sieltä tulevat säästöt ohjataan koulutuksen laadun parantamiseen digitalisaatiokin maksaa sanovat kaikki opettajat jotka asian kanssa ovat tekemisissä koska tarvitaan lisää opettajien täydennyskoulutusta tarvitaan uusia opetusmenetelmiä ja laitteita jotka maksavat sitten kuitenkin jatkossakin tarvitaan niitä opettajia ihan yhtä lailla jotta me voimme taata tasa arvoisen koulutuksen kaikille hallituksen leikkaukset päiväkodeissa ja peruskouluissa sekä toisella asteella vaarantavat juuri koulutuksen tasa arvoa kun siihen lasketaan päälle myös opintotuen heikentäminen ja lainapainotteisuus

vielä ja sen jälkeen täällä on kaksi ministeriä jotka mieluusti vastaavat tässä vaiheessa siis seuraavana edustaja jalonen arvoisa
puhemies odotan todellakin opposition vaihtoehtobudjetteja ja niihin liittyviä sopeutuslistoja sopeutuslistoja joista ilmenee yhtä hyvä kokonaisuus kuin hallituksen ohjelmassa on täällä vaihtoehtobudjetteihin ollaan aikaisemmin oppositiossa suhtauduttu erittäin vakavasti ja tehty huolella me olemme esimerkiksi esimerkiksi tehneet siihen aikaisemmin wahlroos veron mitä nyt edustaja urpilainen kehui että se on edellisen hallituksen hyvä työ olen tyytyväinen että se myös pysyy tässä tämän hallituksen esityksessä ohjelmassa miten oppositio aikoo pitää tämän kokonaisuuden kasassa niin ettei kokonaisveroaste nouse eikä talouskasvu esty muistutetaan vielä että

edustaja puumala puhui ihan asiaa mutta hän puhui väärästä asiasta nimittäin hän puhui siitä että sisältöä pitää uudistaa toisella asteella ja rahoitusta pitää uudistaa olen täsmälleen samaa mieltä mutta minun liittyi rakenteellisiin uudistuksiin tässä liitteessä hallitusohjelman liitteessä todetaan että rakenteelliset uudistukset viedään läpi ja nyt kun te olette selkeästi viestittäneet että luovutaan kriteereistä luovutaan lupajärjestelmästä kysymykseni kuuluu miten aiotte viedä näitä rakenteellisia uudistuksia eteenpäin ja nämä rahoitus ja sisältö eivät ole vastauksia tähän minun esittämääni kysymykseen koko suomi odottaa nyt näitä vastauksia mitä tapahtuu rakenteille ja sitten toinen asia vielä puhutaan varhaiskasvatuksesta se ei ole varhaiskasvatusta ja ja visioita siitä että siirretään osa lapsista kerhotoimintaan esiopetuksen jälkeen

aika reilunpuoleisesti edustaja paloniemi ja sen jälkeen kaksi

arvoisa puhemies oppositio ja erityisesti kansanedustaja gustafsson tuossa arvostelivat kovasti hallitusta petetyistä lupauksista ja vaikka taakse ei saisi katsoakaan sen minä tiedän minun on pakko muistuttaa ammattikorkeakoulukenttää erittäin hyvin tuntevana että ministeri gustafssonin aikana leikattiin todella rajusti kaikkein rajuimmin ammattikorkeakoulujen rahoituksesta ja kun ne olivat henkitoreissaan hänen puoleensa käännyttiin ja hän lupasi pyhästi ammattikorkeakouluväen läsnä ollessa että nyt leikkaukset loppuvat ja sitten indeksiä ei jäädytetä mutta kävi aivan täysin päinvastoin eli eli minusta kannattaisi kuitenkin katsoa vähän peiliin ja miettiä mitä on tehty viime kaudella ja sitten kaiken lisäksi te sumeilematta ja aivan sattumanvaraisesti leikkasitte aloituspaikkoja ammattikorkeakouluista kuuntelematta niitä lainkaan että ihan tuubiin ei mennyt kyllä viime kaudella esimerkiksi ammattikorkeakoulu uudistus

annetaan tässä vaiheessa vielä edustaja gustafssonille puheenvuoro ja sen jälkeen on ministeri soini
kiitos puhemies niin raskasta kuin se olikin kaksi vuotta opetusministerinä niin olen saanut siitä työstä erittäin paljon hyvää palautetta erityisesti koskien ammattikorkeakoulujen asioitten hoitoa kun silloin hallitusohjelmassa sovittiin että noin kaksituhatta aloituspaikkaa vähennetään osin tämän ikään ikään kuin nuorten määrän vähenemisen johdosta ja osin sen takia että me koulutimme vuosittain kahdeksansataa viestintä kulttuuri ja tiedottajaopiskelijaa työttömäksi niin hoidin sitä asiaa erittäin räätälöidysti niin että ammattikorkeakoulut itsenäisesti päättivät noin tuhannen opiskelupaikan siirtämisestä linjalta a linjalle b mitä sitten tähän ammattikorkeakoulujen kokonaissäästöön tulee se oli minustakin kohtuuttoman suuri mutta se tehtiin hallituksessa yhteisin

ole työvoimapula meillä on työnantajapula meillä on pula niistä ihmisistä niistä yrittäjistä jotka voivat tarjota työtä tämä hallitus on lähtenyt voimakkaasti siihen että pieniin ja keskisuuriin yrityksiin syntyisi työpaikkoja kannustettaisiin riskinottoon saataisiin suomi nousuun ja tämä on yhtä lailla yrittäjän ja työntekijän etu miten tämä hallitus kannustaa työntekijöitä kohdistamalla heihin suurimmat verohuojennukset nimenomaan pieni ja keskituloisiin työntekijöihin hallitus siis kannustaa heitä lienee itsestään selvää että me haluamme sitä että työllisyysaste paranee siihen on tehtävä keinoja jotta näin käy aivan oikein edustaja biaudet naisia myös työelämään kannatan lämpimästi mutta en kannata pakkojakoa kotihoidon tuelle ja täytyy sanoa että sen mitä viime hallitus yritti tämä hallitus torjui ja

että yhteiskunta ei määrää perhettä vaan perheessä määräävät vanhemmat ja se on aivan oikea tapa aivan lopuksi haluan haluan sanoa kun vasemmistoliitto puhuu velkaelvyttämisestä

nostaisin esitetyistä kysymyksistä kolme pöydälle ensimmäinen liittyy edustaja haglundin kysymykseen puolustusministeriön ja puolustusvoimien lisämäärärahoista siitä olimmeko tietoisia päätöksistä totta kai olimme tietoisia ja varmasti entinen puolustusministeri myös eli me seuraamme parlamentaarisen selvitysryhmän loppuraporttia ja kaksituhattakuusitoista seitsemäntoista kahdeksantoista miinus yhdeksäntoista

ja satakolmekymmentä miljoonaa kuten edustaja haglund tietää niin toimintamenosäästöjä ei ole vielä jyvitetty ministeriöiden välille eli kyllä me pidämme kiinni tästä parlamentaarisen ryhmän rahoitusehdotuksesta ja puolustusvoimien toiminta turvataan toinen kysymys johonka en ehkä vastannut tuossa aikaisemmassa kysymysrypäskeskustelussa liittyi harmaaseen talouteen olisikohan ollut edustaja hassi ja muutamat muut jotka sen nostivat esille siihen olemme verotuottojen lisäämisessä satsanneet toivottavasti saamme sataviisikymmentä miljoonaa jossa tiivistetään yritysveropohjaa torjutaan harmaata taloutta aktiivisesti suomen kilpailukyky huomioiden tavoitteena sadanviidenkymmenen miljoonan euron verotuottojen lisäys viimeinen kysymys liittyy tähän oikeudenmukaisuuskokonaisuuteen veropoliittisin toimin kyllä tässäkin voi varmasti osittain rakentaa vastakkainasettelua mutta pyrkisin sitä omalta osaltani välttämään ehkä vastauksena on se että me annamme noin neljänsadanviidenkymmenen miljoonan työtulovähennyksen se toimii sillä tavalla että työtulovähennyksen vaikutus lievenee ja loppuu tietyllä tulotasolla joten tämä verokevennys kohdistuu automaattisesti pienille ja keskituloisille kun

toivottavasti saamme aikaan yhteiskuntasopimuksen niin silloin myös ansiotulovero tulee laskemaan kautta laitain ja tämä keskittyy toivon mukaan myös pieni ja ja viimeinen huomio solidaarisuusvero jatkuu vaalikauden loppuun saakka vaikutus

kiittää valtiovarainministeriä vastauksista nyt on kyllä todettava että teidän vastauksenne ja ministeri niinistön vastaus olivat täysin erilaisia niin että herra pääministeri mikä on nyt sitten se oikea tieto tämä asia ei nyt oikein parantunut sinänsä pidän ministeri stubbin lausuntoa hyvänä mutta tosiasia on että minun käsitykseni on hieman erilainen ja nähtävästi myös puolustusministerin käsitys on hieman erilainen tässä on teillä nyt speksit yhtä sekaisin kuin ministeri lindströmin lausunnossa viikonloppuna että ensiksi ollaan yhtä mieltä ja sitten ollaan toista mieltä ja tulee kahta eri linjaa sieltä hallituksen aitiosta niin että pääministeri nyt pitää pitää saada nämä asiat kuntoon nämä ovat isoja asioita ja puolustuksen määrärahat eivät ole mikään pieni vähäpätöinen asia ja teiltä tulee kahta eri viestiä tämän saman keskustelun aikana sieltä teidän pöntöstänne että jos te kykenisitte nyt saamaan sen linjan kuriin se olisi hyvä pidän hyvänä jos te ette ole vielä jyvittäneet niitä kustannuksia puolustusvoimille joten pidän tätä ministeri stubbin lausuntoa lupauksena ja pannaan se korvan

arvoisa puhemies kun täällä on tivattu nyt jo oppositiolta varjobudjettia siis ennen kuin me olemme nähneet edes yhtä budjettiesitystä hallitukselta niin ymmärrän paitsi jalonen vanhanen ministeri rehn satonen ja niin edespäin että tämän uuden hallituksen alku on ollut tässä hieman horjahteleva kyllä me tietysti kaikin voimin täältä oppositiosta olemme jos te tulette järkeville linjoille valmiita tukemaan mutta ehkä voi olla liikaa se että ensin oppositio tekee varjobudjetin jotta hallitus voi ottaa siitä mallia ensinnäkin totean

totta kai me kaikki kannatamme tuottavuuden parantamista mutta kuten etlan johtaja maliranta on todennut hallituksen päätökset vievät täysin toiseen toiseen suuntaan nämä liikennehankkeet jotka edustaja alatalo täällä leikataan vähentävät työllisyyttä kysyn vielä kerran pääministeriltä oletteko valmiita luopumaan kiristyspaketista

edustaja lindtman puheenjohtaja vanhanen kysyi suoraan mikä on sdpn sopeutustarpeen mittakaava mutta sitä vastausta ei tullut edustaja lindtman te kerroitte lähetätte keskustan puoluetoimistoon vanhan vaaliohjelman jota äänestäjätkään eivät ostaneet ei sitä ohjelmaa tarvita tarvitaan konkreettinen tarvitaan konkreettinen esitys mitä tulee sitten tähän yhteiskuntasopimuskeskusteluun niin on aivan kohtuutonta että kun pääministeri kuvasi hyvin rauhallisella ja perusteellisella tavalla mistä tässä on kokonaisuutena kysymys aikoi pistää siinä itsensä täysin likoon niin täällä vasemmistoliitto on lakkoasennossa jo ennen kuin nämä neuvottelut on käyty kyllä nyt tarvitaan yhteen hiileen puhaltamista ja kaikkia toimia joilla me saamme kolmen kokonaisuuden sopeuttamistoimet uudistustoimet sekä kilpailukykyä parantavat toimet käyttöön ja kun oppositiolta tulee hyviä esityksiä niin kyllä niitä varmasti hallitus ottaa pöytään meillä on nyt poikkeuksellisen yhteistyökykyinen pääministeri tällä hetkellä

vielä kerran että meidän talouslinjastamme löytyy kolme plus yksi malli ja toisin kuin teidän vaaliohjelmanne se on edelleen voimassa tässä taisi käydä niin että vaaleissa kansa osti keskustan vaaliohjelman kysyn missä se nyt on tuli kokoomuksen ohjelma vieläkö se jostain löytyy näyttää siltä kuten edustaja gustafsson sanoi että tässä on todella maailmanennätystalkoot menossa takkia käännetään mutta palataanpa vielä vaikka tähän työllisyyteen pyydettiin puhumaan suurista linjoista tämä tavoite nostaa työllisyysaste seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin on aivan oikea kun te leikkaatte työllisyysmäärärahoja viidenneksen viivaatte yli työllisyyttä ja elinkeinoelämää tukevat hankkeet leikkaatte tutkimuksesta ja tuotekehityksestä jopa vesa vihriälä on todennut että nämä leikkaukset jotka teette tällä aikataululla ovat liian rajuja ne leikkaavat kasvua ja kun tähän päälle vielä laittaa elinkeinoelämän hätähuudon

opposition kanssa samaa mieltä että hallitusohjelman leikkaukset ovat kamalia ne tekevät kipeää mutta vielä kamalampaa ja vastuuttomampaa olisi se että ei säästöjä tehtäisi meillä ei ole varaa jättää tekemättä ja tässä voisi sanoa erityisesti oppositiojohtaja rinteelle että minkä taakseen jättää sen edestään löytää edustaja lindtman ei täällä ihan varjobudjettia olla penätty mutta ollaan kysytty opposition kantaa tähän strategiseen hallitusohjelmaan mitä olette tästä mieltä annatteko näille strategisille valinnoille tukenne täällä edustaja urpilainen jo vähän tapaili ja ja sanoi että oikeansuuntaisia toimia tehdään mutta edustaja ole sanonut tästä vielä sanaakaan oletteko samaa mieltä urpilaisen kanssa mikä on sdpn pääoppositiopuolueen linja ja tuetteko yhteiskuntasopimusta rinne puheessaan sitä ikään kuin tuki mutta ryhmän puheenjohtaja lindtman sitten veti ruksit yli mikä on

tästä keskustelusta voisi hyvin kysyä mikä on äänestäjän kuluttajansuoja se on äärimmäisen mielenkiintoinen asia mutta puhemies oikeastaan pyysin puheenvuoron sen takia että minuakin huolestuttaa sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon resurssit ja se miten ne on huomioitu nyt tässä tulevassa hallitusohjelmassa niin kuin tässä on tuotu esille sisäiselle turvallisuudelle on tulossa viisikymmentä miljoonaa euroa lisää ja oikeudenhoidolta ollaan leikkaamassa jopa neljäkymmentä miljoonaa euroa jos tässä yhdessä liitteessä lukee sen lisäksi ollaan ilmeisesti ajattelemassa että siirretään oikeusjutut poliisiautojen takapenkille käsiteltäviksi ja poliisien suunnalta sillä tavalla kuin tässä lukee poliisi kirjoittaa rangaistusmääräyksen jonka syyttäjä vahvistaa ja alioikeuksista siirretään summaariseen menettelyyn rikosasiat joista voi seurata sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta onko näin ja mihin nämä arviot perustuvat

on pakko pääministeri sipilän kanssa olla eri mieltä siitä onko tämä kiristystä taikka uhkailua kyllä joita tässä on täytyy sanoa että tuolla ay liikkeen puolella näin työntekijöiden edustajana tuntuu siltä että on tietty vaihtoehto esimerkiksi paikallisen sopimisen laajentaminen niin että se koskettaa sellaista järjestäytymätöntä työnantajakenttää joka ei ole sopimassa alan työehdoista mutta joka tapauksessa sen paikallisen työehtosopimuksen noudattaminen on erityisen tärkeä ja pyhä asia ja pidetään siitä kolmikantaisuudesta kiinni kysynkin onko niin että yleissitovaa työehtosopimusta ei murskata sillä että lähdetään uudistamaan rakenteita samalla voi sanoa että sadan tunnin työajan lisääminen tuo lisää työttömyyttä tähän maahan se ei työllistä ketään vaan enemmänkin vain joudutaan vielä enemmän tekemään joten täytyy sanoa että tämän hallituksen työelämätuntemus ja puheet ovat enemmänkin niin kuin tuota hevon sontaa mutta täytyy sanoa että hallitus on johdonmukainen sitoutunut myös polttamaan

herra puhemies toivoisin kyllä myöskin opposition puolelta vähän enempi tällaista kehittämisnäkökulmaa se on ihan niin kuin pääministeri on sanonut että voidaan saada vähemmälläkin parempaa ja laadukkaampaa tekemistä jos aidosti aletaan miettimään mitä uudella tavalla voitaisiin viedä eteenpäin sitten meidän täytyy myöskin tunnistaa nämä faktat jos meillä on esimerkiksi viiden prosentin hintakilpailukykyongelma niin vaikka me kuinka yritämme vääntää jollain muulla me emme sitten juuri pärjää jos emme hoida sitä kuntoon ja saa niitä aitoja työpaikkoja sama tilanne on vaikka koulutuksessa te puhuitte siitä että voisimme jopa vähemmälläkin saada enemmän liittyen tähän digitalisoitumiseen tällä hallituksella on hyvä strategia siinä että se laittaa myöskin panostuksia

oli ja kyllä totta ne ovat varsin erilaiset kuin perusporvarihallituksella tuntuu olevan tähän koulutukseen ja tuottavuuteen ja niiden väliseen kytkyyn kaikki alkaa varhaiskasvatuksesta mutta mitä te teette varhaiskasvatukselle te kasvatatte ryhmäkokoja ja te rajaatte päivähoito oikeutta työttömän lapsella ei enää ole sitä vastaavaa päivähoito oikeutta kuin kaikilla muilla tämä on väärää politiikkaa samoin on se tietoinen valinta minkä te teette koulutuspolitiikassa että te laskette koulutustasoa että te vähennätte maisterintutkintoja tilanteessa jossa meillä on se vakava tilanne edessä että koulutustaso muutenkin on laskussa juuri nyt pitäisi panostaa koulutustason nousuun jotta me saisimme aikaan sen tuottavuusloikan jota myös me edustaja satonen täällä oppositiossa kannatamme ja tavoittelemme mutta tuottavuutta ei saavuteta koulutuksesta ja tutkimuksesta leikkaamalla eikä etenkään työaikaa pidentämällä se lisää työpanosta mutta ei edistä tuottavuustavoitetta ei äynän pätkää nyt
ministeri lindroos yksi minuutti
niin arvoisa puhemies ministeri lindström edustaja myllykoski ei yleissitovuuden kimppuun olla hyökkäämässä itse asiassa jos ja toivottavasti tämä paikallinen sopiminen kehittyy siihen suuntaan kuin hallitusneuvotteluissa oli yhteisymmärrys se vahvistaa yleissitovuutta ei heikennä sitä tämä on se tavoite mikä hallituksella on edustaja gustafsson tänne strategiseen hallitusohjelmaan oikeusprosessien nopeuttamista joustavoittamista ja keskittymistä ydintehtäviin tarkoitus on nimenomaan se että kevennetään näitä prosesseja täällä on on muun muassa se että lyhennetään tuomioistuinten käsittelyaikoja ja kehitetään korkeinta hallinto oikeutta aidoksi ennakkoratkaisutuomioistuimeksi ja rajataan valitusoikeuksia huomioon ottaen perustuslaista ja ihmisoi keussopimuksista tulevat reunaehdot

edustaja henriksson te te heititte tämmöisen kuolemantuomioon liittyvän puheenvuoron minä en ole ole mikään pyöveli en todellakaan rupea ajamaan mitään kuolemantuomiota ja se sanottakoon nyt tässä kerta kaikkiaan selväksi
seuraavana ministeri orpo yksi minuutti
arvoisa puhemies edustaja henrikssonille se oli sisäministeriön ja ja oikeusministeriön hallinnonalaan liittyvä parlamentaarinen työryhmä ja se päätyi siihen että yhdessä näille aloille tarvitaan seitsemänkymmentäviisi miljoonaa ja kaksikymmentä miljoonaa harmaan talouden kitkentään tämä harmaa talous kysymys meidän täytyy hallituksen sisällä katsoa yhdessä valtiovarainministeriön kanssa ja pohtia resursointia ja toimenpiteitä mitä tulee tähän nyt hallitusohjelmassa olevaan viidenkymmenen miljoonan lisämäärärahaan oikeus ja sisäministeriölle niin se ei todellakaan ole seitsemänkymmentäviisi mutta se on kuitenkin enemmän kuin kuin moneen muuhun paikkaan josta tällä hetkellä joudutaan leikkaamaan se haastaa hyvin voimakkaasti sekä sisäministeriön että oikeusministeriön meidän täytyy tehdä todella paljon töitä jotta me pystymme turvaamaan hyvän hyvän sisäisen turvallisuuden tason erityisesti sisäministeriön puolella suurimmat haasteet ovat poliisin toiminnoissa ja rajalla mutta me haemme kaikin keinoin resursseja joilla me voimme hyvän oikeuden

täällä on ihmetelty ministeri soinin salkkuvalintaa silloin tällöin minä en ihmettele lainkaan sitä itse asiassa pidän ulkoministerin tehtäviä näinä aikoina mahdollisesti maan kannalta kaikkein tärkeimpinä kun ajattelemme isisin nousua välimeren tilannetta ukrainan tilannetta kaikki ne vaikuttavat suoraan myös meidän talouteemme ja joudumme kansainvälisessä aika myrskyävässä maastossa ilmapiirissä liikkumaan minua huolestuttaa se että hallitus on vähentänyt niitä resursseja joilla sitten ulkoministeri tai koko kansakunta voi toimia meillä lisätään puolustusmäärärahoja mutta samaan aikaan leikataan kehitysyhteistyötä rauhanvälitysasioista ei ole selkeää mainintaa hallitusohjelmassa uskon että niitä perinteisiä avuja joita suomella olisi kansainvälisen tilanteen rauhoittamiseen pitäisi nyt mobilisoida

pääministeri kaksi minuuttia sitten muutama edustajapuheenvuoro ja sen jälkeen ministeri grahn laasonen ja ministeri berner ja sitten vielä hetki sen jälkeen keskustelua ja sitten siirrymme normaaleihin puheenvuoroihin

neljä asiaa poimin ensinnäkin sisäinen ja ulkoinen turvallisuus ne ovat ainoat plusmerkkiset rivit tuossa tuossa listassamme näihin tulee lisää rahaa ja kaikilta muilta hallinnonaloilta lähtee pois tämä on valitettava lopputulos ja kokonaisuus sitten yhteiskuntasopimus olenko valmis perumaan ajatuksen yhteiskuntasopimuksesta en en ole eli jos yhteiskuntasopimus ei toteudu olemme päämme puhki koettaneet miettiä sitä millä tämä kilpailukykyloikka sitten otetaan ja minusta on reilua kertoa etukäteen se mitä toimia me joudumme sitten tekemään ellei se ellei se tapahdu näin teimme myöskin tuossa tunnusteluvaiheessa jossa erittäin hyvässä hengessä kävimme keskustelua silloin jo kerroin että arvioni mukaan pari miljardia euroa vähemmän joudutaan leikkaamaan jos päästään myönteiseen lopputulokseen käyn näitä keskusteluja tällekin päivälle olen sopinut neljä puhelinkeskustelua tähän aiheeseen liittyen työmarkkinaosapuolten kanssa

sitten edustajat alatalo ja wallinheimo kysyivät yrittäjyyttä parantavista keinoista on viiden prosentin yrittäjävähennys sukupolvenvaihdoksia helpotetaan tulolähdejako käy tarpeettomaksi kotitalousvähennyksellä haetaan vauhtia kotitalouksien remontteihin yhtiömuodon vaihtoa helpotetaan luovutustappio muuttuu vähennyskelpoiseksi pääomatuloista helpotetaan spesialistien palkkaamista eu ja eta alueen ulkopuolelta kaikki tämä tähtää siihen että nimenomaan pk yritykset jotka ovat olleet niitä työllistäjiä työllistäisivät myöskin jatkossa

puhemies tässä on hallitus yrittänyt tuoda rakentavia vaihtoehtoja tähän keskusteluun mutta oppositio haluaa ne tyrmätä ja ottaa tarkoituksenhakuisesti hyvin negatiivisen lähtökohdan tähän koko keskusteluun siinä mielessä ihmettelen miten oppositio ei huomaa näitä mitä täällä on tämä hallitus ei ole ainakaan tässä vaiheessa tekemässä samoja toimenpiteitä kuin mitä aikaisempi hallitus teki kuten arvonlisäveron sähköveron ja bensaveron korotuksia näitä meillä ei ole tarkoitus toteuttaa kunhan yhteiskuntasopimus toteutuu sen lisäksi me olemme myös panostamassa lastensuojeluun ja lapsiperheiden tukemiseen ja vanhusten hoivaan ja veteraanien tukemiseen ja täytyy myös muistaa että kyllä me tämän solidaarisuusveron kuudenkymmenenviiden miljoonan euron keinoin myös rokotamme hyvätuloisia jatkossakin joten ei voida väittää että hallitus pelkästään ottaa vähävaraisilta kun päinvastaista toimenpidettä teemme kevennämme ansiotuloverotusta pieni ja keskituloisilta neljäsataaviisikymmentä

kysyi sitä kannattaako sdp tuottavuuden korottamista totta kai kannattaa me olemme aina halunneet työmarkkinoilla edistää sitä että työn tuottavuus nousee mutta me kytkemme siihen myös ihmisten hyvinvoinnin työssä koska monet

puhemies olen tämän keskustelun aikana miettinyt mitä hyvää hallitusohjelma kuitenkin kaikesta vaikeasta talousajasta huolimatta lupaa myös niihin vaalitavoitteisiin peilaten joita omalla puolueellani oli biotalouteen panostetaan lapsiperheiden kunnalliseen kotiapuun panostetaan takuueläke nousee omaishoitajien asema paranee satsataan maakuntien liikennehankkeisiin puretaan normeja tehdään yrittäjävähennys alkukeskustelusta mieleeni on jäänyt soimaan edustaja ville niinistön puhe häpeästä leikkauksien yhteydessä olen miettinyt hävettävätkö nämä leikkaukset minua mutta ne harmittavat ja enemmän hävettäisi jos näitä ei nyt tehtäisi ja jätettäisiin tämä maa tällaisessa kunnossa tuleville sukupolville
ja tämän jälkeen ministeri grahn laasonen yksi minuutti
arvoisa puhemies kiitos monista koulutusta käsitelleistä puheenvuoroista ihan muutamia pelkoja haluaisin nyt hälventää tässä nimittäin opettajien täydennyskoulutus nousi esiin edustaja niinistön puheenvuorossa no sitä on tulossa opettajat ovat sitä toivoneet jotta voivat olla maailman parhaita opettajia myös tulevaisuudessa on puhuttu siitä tuleeko nyt umpiperätutkintoja joilla sitten jatko opintokelpoisuus meidän nuorilta poistuu no ei tule ei tule mitään tämän kaltaista samoin meillä on tulossa lisäpääomitusta yliopistoille ja mahdollisesti myös ammattikorkeakouluille tulevaisuudessa jotta me pystymme parantamaan meidän tutkimuksen laatua ja yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteyksiä no sitten on kipeitä kohtia opintotukileikkaus on yksi sellainen opiskelijaliikkeelle erittäin kipeä meidän opiskelijoita harmittava asia ja ymmärrän sen hyvin mutta toisaalta siinäkin pitää huomata tämä uudistus mikä siihen ollaan tekemässä joka johtaa siihen että opintoraha asumislisä ja lainan osuus se yhteissumma nousee tuhanteensataan euroon mikä on enemmän kuin mitä opiskelijalla on on ollut käytössä tähän asti ja vielä saanko sanoa vielä varhaiskasvatuksesta kun se nousi hyvin monissa puheenvuoroissa esiin tämä on niin ikään yksi tämän hallitusohjelman leikkausosion kipeimpiä asioita ymmärrän sen erittäin hyvin mutta haluan nostaa kuitenkin esiin sen että siitä huolimatta että subjektiivinen päivähoito oikeus puolittuu

liikenneverkoston osalta käydystä keskustelusta on niin tosiaan että kehyksessä on siirretty painopiste nimeämättömiltä hankkeilta perusväylänpitoon ja teiden peruskorjaukseen tämän lisäksi hallitus on sitoutunut kertaluontoiseen kuudensadan miljoonan panokseen seuraavan kolmen vuoden aikana liikenneverkoston korjausvelan kuntoon laittamiseksi edellisen kauden parlamentaarinen työryhmä on tehnyt esityksen liikenneväylien korjausvelan vähentämisestä ja uusien rahoitusmallien käyttämisestä se toimii varmasti hyvänä lähtökohtana tuleville päätöksille joita on tarkoitus tehdä vielä tämän vuoden puolella seuraavana ministeri

vehviläinen ja sitten pyytäisin josko vielä joku edustajista haluaa puheenvuoron niin jaaha kaikki haluavat se oli vähän väärä lähestymistapa

teistä hyvät kaksisataa kansanedustajaa sataviisikymmentäyhdeksän on myös kuntapäättäjiä ja olen aivan varma että te kaikki jaatte sen ajatuksen että meidän on yhdessä purettava ja joustavoitettava näitä kuntia koskevia tehtäviä ja erilaisia velvoitteita meillä on siinä kunnianhimoinen tavoite että me pystyisimme jopa miljardin euron edestä saamaan kustannussäästöjä tässä aikaiseksi ja toivon teitä tähän työhön mukaan samalla toinen asia on se että olemme sitoutuneet siihen että emme anna uusia velvoitteita ja tehtäviä tässä pyydän teiltä tukea uudistuksista totean sen verran että uudistuksia ei saa käyttää piilonimenä leikkauksille uudistuksilla pitää saada aikaan aitoa muutosta sellaista pysyvää tilaa johonka me haluamme täällä on jo vilahdellut tämä digitalisaatio meidän ei tule sitä pelätä vaan meidän on on nähtävä se mahdollisuutena normien purkamisessa voimme edetä yrittäjyyden yrittäjyyden edistämiseksi maatalouden tilanteen helpottamiseksi ja kokeilutoiminnassa meillä on valtavat mahdollisuudet tällä vaalikaudella

haavisto esitti huolensa kehitysyhteistyörahoista ja haluan tässä painottaa sitä että kyse on nyt suomen taloustilanteesta ei suinkaan hallituksen tekemästä arvovalinnasta nytten kun joudumme kaikkialta leikkaamaan joudumme leikkaamaan myös kehitysavusta ja nyt on tietysti tärkeätä huolehtia että me pohdimme vaikuttavuutta ja uudistamme myös meidän kehityspolitiikkaa samalla ja minä olen varma että meidän kehitysyhteistyön ammattilaiset pystyvät tässäkin asiassa uudistumaan ja tekemään tuottavuusloikan kunhan saadaan poliittinen

selkeästi kun resursseja on selkeästi vähemmän miettiä sitä miten näitä painotetaan ja painopiste tulee ehdottomasti olemaan kaikkein köyhimmissä maissa joissa pystytään sitten niihin kaikkein köyhimpien ihmisten elinoloihin ja heidän oikeuksiinsa tekemään parannuksia mutta se tietenkin tarkoittaa sitä että jostakin joudutaan luopumaan ja johonkin taas kohdentamaan enemmän näitä valintoja meidän täytyy tehdä ja työ on tietenkin käynnissä ja keskustelut alkavat virkamiesten ja kansalaisjärjestöjen kanssa

tässä monessa puheenvuorossa ihan aiheellisesti esillä muistutan kuitenkin siitä että kaikkia hyviä asioita ei tehdä pelkästään miljoonilla tai sadoilla miljoonilla euroilla on puhuttu varhaiskasvatuksesta ja peruskoulutuksesta mutta se kirjaus mikä täällä jäänyt vähemmälle huomiolle koskee lasten huolto ja tapaamisoikeuslainsäädännön uusimista siihen liittyy merkittäviä ongelmia joiden kulut välittömät ja välilliset ovat miljoonaluokkaa kymmeniä miljoonia lainsäädännön muuttaminen sinänsä ei paljoa maksa koska se on virkamiestyötä tämä laki ja siihen liittyvät ongelmat koskevat huoltokiusaamista vieraannuttamista ja ongelmia tapaamisoikeussopimusten noudattamisessa todennäköisesti ainakin ministeri lindström on yhtenä ministerinä vastaamassa näistä asioista ja samoin samoin mäntylä ja rehula omalta saraltaan kysymykseni kuuluu millä aikataululla ja ovatko nämä kaikki kolme edellä mainittua asiaa tässä lakipaketissa mukana kun uudistusta lähdetään tekemään
arvoisa puhemies

tässä salissa on puhuttu koulutukseen liittyvistä asioista ja niistä valitettavista leikkauksista mitä hallitus on kohdistamassa koulutukseen hallitus verhoaa nämä leikkaukset jotenkin uudistamiseksi ja rakenteiden uudistamiseksi täytyy varmaan muistuttaa hallitusta sen omasta ohjelmasta että ainoastaan puolet

mitä te kutsutte rakenteelliseksi uudistamiseksi muu lähtee koulutuksen laadusta se lähtee meidän tulevaisuudesta tulevaisuuden osaamisesta ja luultavasti siitä osaamisesta millä nimenomaisesti tämä maa tulevaisuudessakin olisi kilpailukyvyn kannalta erittäin hyvä

arvoisa puhemies tähän kilpailukykyyn liittyen hallitusohjelmassa on ainakin yksi erittäin

uhrauksia mutta lisää nopeasti meidän kilpailukykyä lisää monella tavalla uusia uusia työpaikkoja ja sehän on totta kai tämä turhan byrokratian turhan sääntelyn poistaminen meidän pitää päästä rajoittavasta sääntelystä mahdollisuuksien tukemiseen ja minä toivon että tässä hallituksella on erittäin erittäin vahva rooli ja tahtotila kuin myös sitten kaikilla hallinnon portailla mutta puhemies me olemme erittäin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ja kun näitä keinoja mietitään käsiteltäessä hallituksen strategista ohjelmaa niin kyllä pakko on todeta että entisen valtiovarainministerin pitämässä ryhmäpuheessa oli ainoastaan yksi esitys jolla päästään tässä maassa eteenpäin ja ylöspäin siellä oli neljä sanaa nyt ei ole hötkyilyn valitettavasti sekin liittyi ulkopolitiikkaan eli ei tässä strategisen ohjelman käsittelyssä riitä se että

arvoisa puhemies vastaan edustaja myllykoskelle jota olen aina pitänyt niin optimistisena edustajana ja nyt hän on jotenkin pessimismin syvissä mudissa kun kertoo että tämä hallitusohjelma lisäisi työttömyyttä

rehellisesti sanottuna nousun ja kasvun ohjelma jonka tarkoituksena on saada välittömästi tai suhteellisen nopealla aikavälillä kuitenkin yli satatuhatta työpaikkaa ja nostaa työllisyysaste seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin jos nämä tavoitteet tämä työllisyyden kasvu ja työllisyysasteen kasvu ovat tavoitteina niin

muun tyyppisellä hallitusohjelmalla niitä ei saa aikaan kuin tällä ja kyllähän tämä niin on että kyllä pääministeri suojelee kaikista asemassa olevia kun tutustuu tähän hallituksen ohjelmaan niin kyllä pidetään huolta

puhemies täytyy sanoa että kun on lukenut hallitusohjelman niin on niin kuin olisi ottanut otteita murheellisten laulujen maasta kyllä se niin on että jos sata tuntia työaikaa tuodaan lisää niin se itse asiassa luo työttömyyttä tähän maahan aivan varmasti siis ne työtilaisuudet tulevat entistä harvemmille tämä on totta se pitää nyt edustaja turusenkin myöntää että ei pelkästään sata tuntia lisäämällä tähän maahan luoda luoda työpaikkoja

joka tapauksessa oli sitten tunneista taikka päivistä kysymys työn tarjontaan ja työttömyysturvaan puuttuminen ei luo työllisyyttä tähän maahan

arvoisa puhemies taisi juuri ministeri poistua paikalta ministeri toivakka joka aikaisemmin kertoi että kyseessä on nimenomaan suomen taloustilanne jonka vuoksi leikkaamme merkittävästi yli yhden kolmasosan meidän kehitysavustamme varmasti suomella menee huonosti mutta meneekö niin huonosti että kaikista heikoimmassa asemassa olevilta ihmisiltä joilla ei ole vettä olemme ottamassa pois toisaalta ehkä tämänkin voi korjata kuten keskusta taisi korjata omassa puoluevaltuustossaan pistetään lipas kiertämään niin eivätköhän rahat mene sitten myös näille kohdemaille tämä on häpeällistä suomelle ja antaa meistä erittäin valitettavan kuvan toinen asia koskee myös asiaa josta täällä useat edustajat ovat puhuneet elikkä tasa arvon kehitystä ylipäänsä suomalaisessa yhteiskunnassa ministeri rehula taisi sanoa että mistään kohteista erityisesti emme ota pois minäpä kerron teille sipilän hallitus päätti huonontaa miesten ja naisten välistä tasa arvoa kun se päätti leikata neljä miljardia

arvoisa herra puhemies suomen yksikkötyökustannukset ovat viisitoista prosenttia korkeammat kuin esimerkiksi saksassa edustaja myllykoski jos te itsekin uskoisitte siihen että työtä jakamalla voisi menestyä miksi ette tee sitä omassa puolueessanne nyt kun teillä on talousvaikeudet miksi ette siirry kuusituntiseen työpäivään ja ota lisää velkaa jos uskotte että sillä teidän taloutenne paranee kilpailukyky on sellainen meidän on pakko tehdä töitä sen eteen meidän on pakko tehdä töitä sen eteen että yrittäjyys kannattaisi nimenomaan kunnes työpaikat syntyvät sinne pieniin ja keskisuuriin yrityksiin on mielestäni erittäin oikea arvovalinta se että esimerkiksi verotusta siellä helpotetaan ja tehdään kaikki ne keinot millä voidaan esimerkiksi normeja ja lupamenettelyjä helpottaa ja joustavoittaa

kymmenen miljardia on kurottava umpeen se on edellisten hallitusten perintöjä sitä ei suoriteta ja ja tehdä aivan kuten edustaja terho tässä pelkällä tempputyöllistämisellä velkaantuminen on nyt pysäytettävä siitä ei ole enää mahdollista peräytyä julkisuudessa on tartuttu yksittäisiin kipeisiin leikkauksiin mutta lisäpanostuksista ei useinkaan mainita ollenkaan edustaja niikko esitti hyvän listan niistä hyvistä toimenpiteistä mitä hallitusohjelma sisältää kuten pääministeri on monessa puheessaan tässä lausunut yhteiskuntasopimuksen onnistuminen on avainasemassa leikkauspaineet muun muassa pienituloisten kohdalla pienenevät totaalisesti jos sopimus saadaan aikaiseksi tämä hallitus on toimintakykyinen ja päämääränä on nostaa suomi oikeasti suosta

pääministeri sipilä sosialidemokraatit kannattaa sopimisen yhteiskuntaa uskomme että sopiminen lisää kilpailukykyä

yhteiskuntasopimuksen tavoitteleminen sinänsä on arvokasta mikä sen sopimuksen sisältö on se on sitten toinen kysymys teidän tapanne tavoitella yhteiskuntasopimusta vaikuttaa kuitenkin vaaralliselta riskin ottamiselta oletitte että yhteisymmärrys syntyy muutaman päivän neuvotteluissa kun syntynyt niin lopetitte neuvottelut jatkoitte sitten hallitusohjelman rakentamista nyt hallitus on liittänyt ohjelmaansa yhteiskuntasopimuksen rakentamisen tavalla joka työmarkkinajärjestöissä palkansaajapuolella on herättänyt ärtymystä ja vaikuttanut kiristämiseltä tai uhkailulta tässä tunnelmassa kun tulisi edetä sopimusyhteiskunnassa ei ole ilman muuta selvää että pystymme varjelemaan niitä tärkeitä asioita joita viime kaudella pystyttiin varjelemaan kun saatiin aikaan toistuvasti maltillisia palkkaratkaisuja joiden avulla juuri ylläpidetään kilpailukykyä kun palkat eivät lähde lentämään palkkojen karkaamisesta on paha kokemus matti vanhasen toisen hallituksen ajalta jolloin palkat lähtivät

todellakin tässä hallitusohjelmassa on paljon erittäin ikäviä päätöksiä jotka tekevät kipeää säästöjen muodossa mutta olemme tilanteessa jossa näitä päätöksiä ei voi olla tekemättä ja kaikki tämän täällä salissa tietävät toivottavasti myös myöntävät tässä on ollut hieman kahdenlaista ilmaa siitä esimerkiksi sosialidemokraattien porukka mukana tässä yhteiskuntasopimuksessa vai ei ja esimerkiksi edustaja kantolan puheenvuoro äsken oli hieman arveleva että sopiiko se teille vai ei kuitenkin haluaisin vielä tässä todeta sen että pääministeri totesi että tässä säästöjen ilmastossa on tärkeää että voidaan kohdentaa päätöksiä ja säästöjä seiniin ja rakenteisiin ja prosessien uudistamiseen ja tältä osalta on erittäin hyvä että ollaan muun muassa oikeudenhoidon prosesseja sujuvoittamassa ja nopeuttamassa ja näitä liian pitkiksi venyneitä oikeudenkäyntejä ollaan saamassa vihdoin kuriin ja tällä tavalla parannetaan ihmisten oikeusturvaa

kiitoksia arvoisa puhemies haluaisin todeta ulkoministeri soinille ja edustaja kalmarille sellaisen perusasian että valtiontalous ole niin kuin kotitalous mutta puolueen talous on niin kuin kotitalous on hämmentävää kuinka epäselviä tällaiset taloudelliset perusasiat tuntuvat tässä salissa olevan ja on hämmentävää että näin ala arvoista keskustelua joutuu täällä kuuntelemaan mutta sitten toisesta asiasta täällä on tänään keskusteltu byrokratian purkamisesta ja normitalkoista mutta aivan kuten sopeutukset tekevät kipeää vain köyhimmille ja heikoimmille ja rikkaat lipeävät talkoista niin myös normien ja byrokratian purkutalkoot koskevat eri tavalla pienituloisia ja rikkaita tässä hallitusohjelmassa hallitusohjelmassa puhutaan normien ja byrokratian purkamisesta mutta todellisuudessa lisätään byrokratiaa ja kontrollia pienituloisille kontrolloimalla lisää työttömyysturvaa rajaamalla opintotukea ja kontrolloimalla ja kyykyttämällä ara vuokra asujia ja lisäämällä asumiseen asumiseen liittyvää byrokratiaa

arvoisa puhemies haluan kiinnittää sekä opposition että hallituksen huomion siihen että hallitus todella panee itsensä alttiiksi kunnianhimoisella runsaan sadantuhannen työllisen lisäyksen tavoitteellaan siitä järkevä asiantuntija arvio on että noin puolet toteutua ilman rakenteellisia uudistuksia ja ilman niitä ei selvitä toisin kuin entinen ministeri ihalainen näyttää ajattelevan ja noin viisikymmentätuhatta lisätyöllistä on todella saatava erilaisilla rakenteellisilla uudistuksilla joissa nyt vihdoin päästään liikkeelle me tiedämme muiden maiden kokemuksista että tällaisilla uudistuksilla paikallisella sopimisella tai työttömyysturvan keston rajaamisella tai aktivointitoimilla todella on merkitystä katsokaa saksaa ruotsia norjaa joissa työllisyys kasvaa ja jos ei näitä tehdä niin hallitus ei tule onnistumaan tämä toivottavasti luo sopivan aktiivisen ja

mutta luo myös oppositiolle ihan mainion tilaisuuden neljän vuoden kuluttua kurmuuttaa hallitusta jos näissä uudistuksissa ei ole edetty kiitos arvoisa

puhemies aika ajoi suomen ohitse vanhat reseptit eivät enää toimi on aika ottaa aivan uudenlaisia konsteja ja keinovalikoimaa yhteiskuntasopimus ei ole kiristyskonsti se on ennen kaikkea johtajuuden osoitus johtajuutta ottaa eduskuntaan niitä päätöksiä joita aikaisemmin on tehty aivan väärissä paikoissa

joissa sen pitää olla menoleikkaukset ovat kipeitä mutta menoleikkaukset ovat myöskin tapa jolla me voimme pakottaa uudistautumaan miettimään asioita aivan uudella tavalla jolloin ehtona on parempaa palvelua mutta pienemmällä rahalla

tässä on tullut varsin epätodellinen olo olen odottanut nyt yli viisi tuntia sitä että tässä talouskeskustelussa viitattaisiin suomen ulkopuolelle varsinkin kun on on puhuttu isosta kuvasta ja muka strategisesta ohjelmasta viestini hallitukselle on että me emme elä tynnyrissä tässä hallitusohjelmassa ja tässä salikeskustelussakaan ole tuotu lainkaan esiin sitä miksi suomi velkaantuu samoin kuin kaikki rahaliiton maat olen varsin pettynyt edustaja vartiaiseen koska hän ei tuonut tätä tosiasiaa esiin että keskeinen syy miksi suomi on taantumassa on tietenkin se että euroopassa vallitsee jo seitsemättä vuotta taantuma joka on pisin minkä moderni taloushistoria tuntee

on niin edustaja harakka että totta kai tämä kansainvälinen taantuma on heikentänyt suomen julkisen talouden tilaa mutta tämä kestävyysvaje ja tällä ja ensi vuosikymmenellä siitä

yksi asia joka meidän kaikkien on syytä karistaa hartioiltamme ja jaloistamme toivon että me emme vastustaisi niin ankarasti uudistuksia ja pelkäisi niitä uudistuksia on nimittäin aivan eri asia nämä hevoskuurimaiset sopeutustoimet ottaa vastaan tässä yhteiskunnassa silloin kun me teemme myöskin ne tarvittavat ja perustellut uudistukset kuin se että me samat sopeutustoimet teemme ilman uudistuksia se on aivan eri asia ja siksi toivon että me olemme paljon avoimempia kuin mitä tämä keskustelu

biotalouden edistämistä tarvitsemme vientikilpailukykyä mutta samalla me tarvitsemme niitä toimia joilla me pystymme omatoimisesti myöskin edistämään sitä että korvaamme omalla tuotannollamme tuontia ja tässä energia ruoka ja niin edelleen ovat merkittävässä asemassa siksi me tarvitsemme voimakkaat panostukset niin kuin hallitus on halunnut lähteä liikkeelle biotalouteen

puhemies kun en ole minkään sortin sosialisti niin on vaikea ymmärtää näitä puheenvuoroja mitä sdpltä ja vasemmistoliitolta tulee heidän talouslinjansa on tyrmätty vuodesta kaksituhattakolme asti vaaleista vaaleihin kun kuuntelee näitä puheenvuoroja niin kyllä tulee mieleen selostaja antero mertarannan kuolematon lausahdus taivas varjele mitä tulee viimeksi kummallekin puolueelle tuli vaaleissa täystyrmäys onko todella niin arvon vasemmisto että yhä teidän linjanne on ei sopeutuksille kyllä lisävelalle kyllä kreikan linjalle kyllä sille mitä syrizalle on tapahtunut kreikassa eli troikan talutusnuoraan myös suomi

puhemies voin kertoa edustaja elolle että sdpn linja on kyllä kasvulle kyllä työllisyydelle kyllä paremmalle huomiselle täällä edustaja turunen aikaisemmin sanoi että työn ja kasvun ohjelma että heikossa asemassa olevilta ihmisiltä ei oteta voinko kysyä nyt ihan suoraan olemmeko me lukeneet samaa ohjelmaa minä en löydä tästä hallitusohjelmasta juuri mitään elementtejä joilla tuetaan aktiivisesti elinkeinopohjan vahvistamista uuden kasvun syntymistä uusia panostuksia siihen että oikeasti saadaan aikaan kasvua ja työllisyyttä

tulevaisuudessa pohjautua meidän pitää rakentaa meidän elinkeinopohja uudestaan ja se ei koulutusleikkauksella säästöillä tutkimusleikkauksella onnistu kyllä meidän pitää laittaa silloin rahaa uusiin investointeihin osaamisen vahvistamiseen ja sitä kautta kasvun vahvistamiseen

arvoisat edustajat tätä debattia on käyty poikkeuksellisen pitkään ja vähitellen siirrytään normaaleihin puheenvuoroihin täällä on pari pyydettyä puheenvuoroa jotka vielä myönnän ensimmäisenä edustaja ala nissilä arvoisa
puhemies edustaja harakka puhui näistä ulkoisista tekijöistä todellakin me elämme globaalissa jatkuvassa rakennemuutoksessa myöskin siinä saksan vetämässä yhteisvaluutassa ja digitalisaatio myös vie työpaikkoja suomen vienti on ollut euromaissa kaikkein huonoin monta vuotta paras se on ollut baltian maissa joissa on tehty muuten kustannussopeutuksia ja kilpailukyvyn parantamista todellakin minusta

muodostavat tällaisen sillan yli tämän synkän virran vähän niin kuin nokia oli aikanaan mutta nyt on tämmöinen silta tämän vaikean ajan ylitse se meidän on tehtävä jotta komissaari kataisen salkkumiehet eivät tule tänne meitä opettamaan miten julkista taloutta ja kilpailukykyä hoidetaan
edustaja mäkisalo ropponen ja sen jälkeen edustaja pirttilahti ja sen jälkeen sitten siirrytään normaaliin puheenvuorolistaan
arvoisa puhemies hallitus on korostanut täällä paljon että tulee nähdä uudistamisena ja kehittämisenä erityisesti koulutuksen säästöjen sijasta hallitus puhuisi mieluummin kehittämisestä en missään nimessä vastusta kehittämistä mutta esimerkiksi päiväkotien lapsiryhmien koon kasvattaminen ei ole kehittämistä se on lapsilta pois ottamista käytännössä se tarkoittaa sitä että aikuisilla ei ole enää niin paljon aikaa pitää lapsia sylissä ohjata erityistukea tarvitsevia kehittämistä ei myöskään ole peruskoulujen luokkakokojen kasvattaminen se on oppilailta pois ottamista käytännössä se tarkoittaa etteivät oppilaat saa enää niin paljon henkilökohtaista tukea ja ohjausta tämä voi heikentää esimerkiksi erilaisten oppijoiden pysymistä normaalilla oppimispolulla putoaminen oppimispolulta altistaa syrjäytymiselle ja se vasta kallista on ihmettelenkin onko hallitus lainkaan laskenut näistä säästöpäätöksistä tulevia vaihtoehtoiskustannuksia pitkällä tähtäimellä näistä tuleva lasku voi olla nimittäin suuri

arvoisa puhemies loppupuolella tässä meidän debatissamme on puhuttu myös uudistuksista

yhdyn täysin tähän pääministeri sipilän toiveeseen että lähtisimme koko eduskuntana uudistuksiin mukaan toivottavasti niissä aika monessa on myös parlamentaarinen pohja mukana hallitus ei ole itse keksinyt kaikkia näitä uudistuksia esimerkiksi kunta alalla meitä on jo kymmenen vuotta kiusattu erilaisilla uudistuksilla toivonkin että tämä kuntauudistus ja sote uudistus saataisiin tämän hallituksen aikana maaliin jotta voitaisiin lähteä sisältöjen kehittämiseen hallinnon tehokkuuden parantamiseen sitä kautta saadaan myös byrokratiaa kevennettyä aika moni muukin taho kuten koulusektori on varmaan näihin uudistuksiin kyllästynyt tänään on tullut viesti muun muassa ammattiosaamisen kehittämisyhdistykseltä eli amke ryltä joka toivoo että toisen asteen reformiin lähdettäisiin välittömästi eli kyllä uudistusmielialaa on maakunnassa mutta toivon että uudistuksia saataisiin myös päätökseen tämän

arvoisa herra puhemies

pikkuparlamentin vieressä on paasikiven patsas ja sen jalustassa lukee kaiken viisauden alku on tosiasiain tunnustaminen käy hyvin selväksi miksi nykyinen oppositio ollessaan hallituksessa ei löytänyt yhteistä sen hallituksen siis kataisen hallituksen ja stubbin hallituksen aikaista tilannekuvaa siis sitä tilannekuvaa jonka perusteella sipilän hallitus joutuu arvioimaan nyt tilannetta ja tekemään ratkaisuja jos tuo tilannekuva olisi neljä vuotta sitten pystytty näkemään hallituksen toimesta niin että tosiasiat olisi tunnustettu nähty suomen talouden tilanne pystytty tekemään sopeuttamistoimenpiteitä uudistamistoimenpiteitä me olisimme tänä päivänä helpommassa tilanteessa nyt joudumme tekemään niitä ratkaisuja jotka ovat välttämättömiä jotta suomi uudistuu työllisyys paranee kansantalous kasvaa ja kaiken kaikkiaan me saamme suomen nostettua ylös ratkaisujen suomi on sipilän hallituksen peruslinjaus nyt tarvitaan todellakin ratkaisuja ei ainoastaan vatulointia ei ainoastaan miettimistä miten asioita viedään eteenpäin siksi on hyvä että maahan näyttää muodostuvan vahva hallitus hallituksen tehtävänä on hallita hallitus toimii luonnollisestikin eduskunnan luottamuksen varassa me olemme vaaleilla valittu eduskunta ja tältä pohjalta parlamentarismimme toimii on hienoa nähdä myös että hallitusohjelmassa kunnioitetaan parlamentarismia myös yli vaalikausien erityisesti tämä näkyy näiden eri parlamentaaristen työryhmien työn tuloksena hallitusohjelmassa viittaan tässä muun muassa puolustukseen sisäiseen turvallisuuteen ja korjausvelan poistamiseen tai ainakin sen vähentämiseen siis esityksiin mitä edellisen eduskunnan aikana tehtiin tältä osin on hyvä että tuo parlamentarismi kulkee yli hallitus ja vaalikausien kun keskustelussa on todettu että hallituksessa on vain neljätoista ministeriä ja se ikään kuin loukkaa demokratiaa että demokratia on kaventunut itse asiassa näen tämän pikemminkin päinvastoin kun kataisen hallitus aloitti neljä vuotta sitten tai silloin oli neuvottelut päällä koko ajan niin joka tapauksessa tuo yhdeksäntoista ministerin kokoonpano ei pystynyt tätä suomen taloutta oikaisemaan ei pystynyt niitä uudistuksia toteuttamaan mitä tarvittiin voi kysyä oliko se sitten demokratian voitto jollakin lailla mielestäni ei ollut päinvastoin kävi niin että demokratia ei todellakaan toiminut koska hallitus ei kyennyt toimimaan hallitus ei kyennyt tekemään niitä ratkaisuja mitä piti ja tosiasiallisesti virkakunta otti tuona aikana enemmän valtaa

ainoastaan osaamista määrätietoisuutta vaan oikeasti nöyryyttä koska sitä nöyryyttä tarvitaan siihen kuinka me saamme kaikki suomalaiset tähän mukaan minä ymmärrän oppositiota varsin paljon ei siinä mitään mutta oleellista on se että tämä kansakunta kulkisi yhdessä samaan suuntaan pystyisi edistämään suomen yrittäjyyttä pystyisi viemään työllisyyttä eteenpäin huomioisi koko maan tarpeet näistä muun muassa biotalous on meille yksi sellainen voimavara joka tuota työtä tulee

uskon että eduskunnan luottamuksella se tulee pärjäämään ja lopputuloksena neljän vuoden päästä me sitten arvioimme tuon kokonaisuuden

arvoisa puhemies

riittää kasvun myötä voimme taas investoida lisää palveluihin pitkä leikkauslista herättää luonnollisesti tiukkasävyistä julkista keskustelua se on selvä leikkauskohteiden määrä kauhistuttaa monia mielestäni perusideana on että leikataan vähän useammasta osoitteesta sen sijaan että leikkaukset kohdistuisivat vain muutamiin kohteisiin isolla kädellä on muistettava että hallitusohjelman verorintamalta kantautuu myös positiivisia uutisia kuten esimerkiksi se esimerkiksi arvonlisäveroa koroteta tämä heijastuu kaikkien meidän elinkustannuksiin myös bensavero sähkövero ja alkoholivero säästyivät korotuksilta edellä mainituista kohteista menneellä vaalikaudella oltiin valmiita rokottamaan nykyiset oppositiopuolueet olivat näitä veronkiristyksiä ajamassa nyt veronkiristys on oppositiolle kirosana uusi hallitus laskee pienipäästöisten autojen verotusta ansiotuloverotusta pieni ja keskituloisille unohtamatta pienyrittäjille suunnattua yrittäjävähennystä eli on verotukseen liittyen positiivisiakin uutisia arvoisa puhemies tarvitsemme kestäviä rakenneuudistuksia jotka vievät maamme taas kohti parempaa tulevaisuutta säästökuurin lisäksi hallitus pyrkii luomaan uutta kasvua toimillaan yritysten ja yrittäjyyden vahvistaminen on hallitusohjelman positiivista antia yritysten menestys luo työpaikkoja ja verotuloja tätä kautta hyvinvointi paranee markkinoiden toiminnan tehostaminen ja vapaan kilpailun vahvistaminen lainsäädäntöä uudistamalla ja sääntelyä purkamalla vaikuttaa lupaavalta uudistukselta työn tekemiseen kannustaminen näkyy hallituksen linjassa ja näin pitääkin olla sote remontti on korkealla hallituksen työjärjestyksessä edelliseltä hallitukselta toteutumatta jäänyt merkittävä ja välttämätön uudistus tullaan viemään maaliin nyt kansalaisten terveys ja hyvinvointi ovat läsnä muutoinkin hallitusohjelmassa esimerkiksi liikuntaan aiotaan panostaa lisäämällä koulupäivään tunti liikuntaa tämä on hieno ja rohkea veto on muistettava että hallitus ei vain ota vaan se myös antaa esimerkiksi liikenneverkko saa jo pitkään tarvittua remonttirahaa on muistettava että tämän lisäksi hallitukselta tulee miljardiluokan investointipaketti jonka kohteet julkaistaan myöhemmin se miten hallitusohjelma tulee näkymään käytännön tasolla selviää myöhemmin esimerkiksi koulutuksen saralla säästöpaineet ovat suuret toisaalta säästöjen kohdentamisella voidaan vaikuttaa siihen miten leikkaukset vaikuttavat koulutuksen laatuun ja saavutettavuuteen säästöt tulee kohdentaa mahdollisimman järkevästi ja erilaisia mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen tulee kartoittaa aktiivisesti leikkauksia ei saa nähdä liian mustavalkoisesti ja niiden vaikutuksia on puntaroitava kokonaisuutena investointien myönteiset vaikutukset huomioon ottaen edelliseltä hallitukselta puuttui kyky tehdä vaikeita päätöksiä paineen alla uskon että uudelta hallitukselta löytyy päätöksentekokykyä ja se kykenee johtamaan suomea kohti kirkkaampaa tulevaisuutta muutos vaatii työtä ja aikaa nyt on työ aloitettu tarkoituksena on säilyttää suomi hyvinvointivaltiona jossa ehdottomasti pidetään huolta myös kaikkein pienituloisimmista ja heikoimmista kannatan hallituksen ohjelmaa kiitos

arvoisa puhemies olemme kuulleet tänään kauniita yleviä jopa herkistäviä sanoja isänmaan yhteisistä talkoista kunpa ne olisivat totta kunpa talkoisiin osallistuisivat kaikki kunpa vahvimmat kantaisivat painavimmat taakat näissä talkoissa heikot kantavat painavimmat taakat lapset eläkeläiset vähäosaiset varakkaat ovat siirtyneet jo kahvipöytään ja huutavat sieltä neuvoja ja määräyksiä kuten puheenjohtaja rinne jo puheenvuorossaan totesi se luottamus joka on suomen suurin voimavara sopimisen ja yhteistyön henki on hylätty vallan innossa ja ryhdytty uhkailemaan kiristämään ja haastamaan riitaa hallitus kantaa siitä vastuun suomi on nyt kansantuotteella mitattuna syvemmässä lamassa kuin yhdeksänkymmentä luvun alussa silloinkin meillä oli porvarihallitus vetoankin hallitukseen älkää toistako ahon tehkää omia virheitä ihmisiä kaikki vain ovat ja siihen myös opposition on suhtauduttava ymmärtäväisesti tässä puheenvuorossa haluan keskittyä vain yhteen kohtalokkaaseen virheeseen kun rankaisette työttömiä se on väärin mutta he ovat me olemme sentään aikuisia ihmisiä älkää rankaisko työttömien lapsia kun työttömän perheeltä viedään oikeus lapsen kokopäivähoitoon hallitus hylkää juuri ne lapset jotka ovat suurimmassa syrjäytymisen vaarassa jos lopustakin hoidosta tulee vielä maksullista niin köyhien lapset eivät saa varhaiskasvatusta lainkaan eivätkä pääse ikätovereidensa joukkoon tämä leikkaus varmistaa että syrjäytyminen ja osattomuus alkavat jo tarhaiässä kaksi ja viisivuotiaiden lasten isänä tuntuu hirvittävältä että koulutuksen ja mahdollisuuksien tasa arvo on hylätty lapset jakautuvat perinnöllisiin pärjääjiin ja osattomiksi tuomittuihin ymmärtäkää että säästö kostautuu monin verroin tulevina vuosina itse asiassa te ymmärrätte sen on melkoisen kyynistä että hallitus on jopa varautunut lisäämään lastensuojelun kuluja yhdeksänkymmentä luvun laman ja systemaattisen syrjäytymisen tulokset ovat jo nähtävissä tänä päivänä nuoret tipahtavat koulutuksesta ja töistä älkää toistako ahon ja viinasen virheitä toiseen ja kolmanteen polveen arvoisa puhemies hyvät edustajat winston churchill kunnioitti kauniisti toisen maailmansodan lentäjäsankareita kesällä neljäkymmentä hän sanoi koskaan eivät niin monet ole olleet velkaa niin harvoille nämä sanat koskevat myös hallitusohjelmaa tosin päinvastaisina koskaan eivät niin harvat ole velkaa niin monille on uskomatonta että tässä hallitusohjelmassa niin monen äänestäjän tahto on muutettu niin harvojen hyödyksi köyhien ääni on muutettu rikkaiden ääneksi tämän ovat keskustan ja perussuomalaisten äänestäjät kauhukseen huomanneet heidän äänensä on varastettu hallitus leikkaa niiltä jotka ovat puolustuskyvyttömimpiä lapsilta ja vanhuksilta asumistuen leikkaus heikentää rajusti vuokralla asuvan ikäihmisen elämää kuvitellaan vaikka marttaa joka pitkän työuran jälkeen saa eläkettä tuhatsata euroa kuussa hän menettää sata euroa kuussa yli tai alle asuinpaikasta riippuen pieneläkeläiseltä tuhat euroa vuodessa oletteko aivan varmoja hyvät herrat jotka olette jo poistuneet että ette mitenkään pärjäisi ilman tältä martalta martalta takavarikoitua tonnia martalla on kaksi vaihtoehtoa ensinnäkin muuttaa kotoa sitäkö hallitus haluaa ihmiset että vanhat ihmiset pakotetaan muuttamaan omasta kodistaan hallitusohjelman termeillä se on kannustinvaikutus meillä muilla on asialle toinen nimi se on häätö tietenkään vanha ihminen ei halua muuttaa kotoaan pois hän kiristää vyötä ja lahjoittaa teille sen tuhat euroa ja mihin te sen käytätte te annatte pieneläkeläisen rahat rikkaiden ihmisten hyvinvointiin kas kun sattuikin että eläkeläisten asumistuen heikentämisestä saadaan melkein tasan sama summa kuin minkä heitätte menemään uuteen yrittäjävähennykseen hallitus lahjoittaa satakolmekymmentä miljoonaa euroa henkilöyrityksille niistä on tietenkin lukumääräisesti eniten pieniä toiminimiä ja saahan myös maatalousyrittäjiä aina avittaa mutta suurimmat tukisummat menevät harvojen käsiin niiden käsiin joilla on varallisuutta tulonsiirto pieneläkeläisiltä vauraille yrittäjille tein eilen vain yhdeltä alalta pienen pistokokeen kaupparekisterin tietoihin arvatkaa montako asianajotoimistoa ja lakiasiaintoimistoa on oikeutettu yrittäjävähennykseen kolmesataakolmekymmentäneljä lakitoimistoa on kommandiittiyhtiöitä jotka eivät itse edes kehtaisi pyytää hyviin ansioihinsa vielä tukiaisia vain tällä yhdellä alalla joten kymmenet miljoonat otetaan tarvitsevilta niille jotka eivät sitä tarvitse tulonsiirto pieneläkeläinen martalta tapahtuu siis lakimies martille kun martti näillä rahoilla ostaa itselleen uuden auton entistä halvemmalla niin ei ihme jos hänestä tämä hyvien herrojen hallitus on oikein passeli eikä hän ymmärrä sitä kitinää mitä kuulee kansalaisilta jotka eivät halua luopua mistään jotka eivät ymmärrä että isänmaa vaatii uhrauksia

puhemies sipilän hallitus vie kansalaisilta uskon politiikkaan eniten leikataan niiltä joilla on valmiiksi vähiten pääministeri sipilä on sanonut että kaikilta suomalaisilta leikataan se ei pidä paikkaansa meiltä hyväosaisilta ei viedä mitään hyväosaisen venevero on kuin veisi tikkarin ministerin suusta ei tunnu missään hallituksen leikkauksista suurin osa kohdistuu pienituloisiin ja heihin joille julkiset palvelut ovat elintärkeitä sosiaalietuuksiin kohdistetut indeksien leikkaukset kasvattavat tuloeroja pienituloisuutta lapsiköyhyyttä ja köyhyydessä elävien vanhusten määrää näin on eduskunnan tietopalvelu laskenut julkisia palveluita heikennetään ja palvelumaksuja korotetaan hallitus on sokea köyhyydelle eriarvoisuudelle romuttaa ja unohtaa tasa arvon sukupuolten

tasa arvon edistämisessä hallitus ottaa ainoastaan taka askeleita jos hallitusohjelmasta pitäisi päätellä millaisen suomen kolmen ässän hallitus haluaa vastaus kuuluisi hallitus haluaa suomesta eriarvoisen takapajulan jossa köyhien perheiden lapsilta on viety tasavertainen mahdollisuus opiskeluun ja jossa nuoret naiset eivät enää uskalla hankkia lapsia sipilän hallituksen ohjelma on ensimmäinen hallitusohjelma sitten paavo lipposen ensimmäisen hallitusohjelman joka ei mainitse tasa arvon edistämistä hallituksen tavoitteena ei myöskään erittele keinoja tasa arvon saavuttamiseksi hallitus jättää ruman jäljen suomalaisen tasa arvon historiaan vaikka tasa arvo meillä toteutuu edelleen puutteellisesti hallitusohjelmakirjauksilla on ollut tärkeä rooli tasa arvon edistämisessä hallitusohjelman ainoa viittaus sukupuolten tasa arvoon on toteamus siitä että miehet ja naiset ovat suomessa tasa arvoisia hallituksen käsitys että tasa suomessa jo riittävästi toteutunut eikä sitä kohden tarvitse erikseen pyrkiä osoittaa pöyristyttävää tietämättömyyttä tai piittaamattomuutta hallitus ei esitä tekemiensä leikkausten ja elvytystoimien vaikutuksia tulonjakoon mutta ei myöskään sukupuolivaikutuksia johtuuko tämä hallituksen häpeästä omaa politiikkaansa kohtaan en ihmettelisi vaikka hallitus ei tee sukupuolivaikutusten arviointia hallituksen toimilla on merkittäviä sukupuolivaikutuksia indeksileikkauksista selvästi selvästi suurempi osa viisikymmentäkahdeksan prosenttia kohdistuu naisiin myös julkisen talouden leikkauksista valtaosa kohdentuu naisvaltaisille aloille julkisella sektorilla julkisella sektorilla työskentelevistä seitsemänkymmentäkaksi prosenttia on naisia julkisen sektorin leikkaukset johtavat siis työpaikkojen vähenemiseen erityisesti naisilta kuntiin ja niiden tehtäviin kohdistuvat leikkaukset samoin kuin hallituksen uhkaus antaa kunnille vapaat kädet olla noudattamatta osaa nykyisestä peruspalveluita koskevasta lainsäädännöstä johtaa myös erityisesti naisiin kohdistuviin irtisanomisiin hallituksen julkiseen sektoriin kohdistuvat leikkaukset iskevät kaikkein kipeimmin naisvaltaisiin aloihin ja lisäävät naisten työttömyyttä hallitus tekee oikeistolaista sosiaalipolitiikkaa jossa hoivavastuu vyörytetään julkiselta yksityiselle kun näin tehdään vastuun kantavat ennen muuta naiset hallituksen kaavailema vanhempainvapaan lomakertymän leikkaus koskee nimenomaan naisia sillä he käyttävät vanhempainvapaasta yli yhdeksänkymmentä prosenttia erityisen räikeä sukupuolittunut ja eriarvoisuutta kasvattava arvovalinta on päivähoitoon tehdyt leikkaukset ja subjektiivisen päivähoito oikeuden poisto työttömien vanhempien lapsilta hallitus rajoittaa päivähoito oikeutta nostaa päivähoitomaksuja kasvattaa päiväkotien ryhmäkokoja päivähoidon ryhmäkokojen kasvattaminen heikentää varhaiskasvatuksen laatua ja kasvattaa lasten eriarvoisuutta ryhmäkokojen kasvattaminen tarkoittaa myös päivähoidon työntekijöiden vähentämistä ja lisää naisvaltaisen naisvaltaisen alan työttömyyttä vanhuspalvelujen vanhuspalvelujen henkilöstön vähentäminen päivähoidon ryhmäkoon kasvattaminen ja koulujen luokkakoon suurentaminen koskevat naisvaltaisia aloja subjektiivisen päivähoito oikeuden purkaminen kohdistuu enemmän naisiin kuin miehiin sillä naiset kantavat suurimman hoivavastuun lapsista siksi subjektiivisen päivähoito oikeuden purkaminen heikentää ennen muuta naisten työssäkäynnin edellytyksiä miksi hallitus heikentää naisten työssäkäynnin edellytyksiä jos sen on tarkoitus kasvattaa työllisyysastetta valitettavasti nyt puheaika päättyy mutta onko sillä niin väliä kun kaikki miesministerit ja melkein koko hallitus häipyneet paikalta kiinnostavaa muuten on että kolme ministeriä teki päätöksiä kuunneltuaan kolmeatoista miespuolista talousasiantuntijaa ja nyt täällä naisten puheenvuoroja kuuntelee hallituksen ministereistä ainoastaan yksi jäljellä oleva nainen kiitos anne berner

arvoisa herra puhemies alkuun kannatan edustaja arhinmäen tekemää epäluottamuslausetta hallitus on linjannut leikkaavansa kaksisataa miljoonaa euroa ansiosidonnaisesta ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta ja viisikymmentä miljoonaa euroa vuorotteluvapaasta välittöminä toimina ja mikäli yhteiskuntasopimusta ei synny vielä satakaksikymmentä miljoonaa lisää työttömyysturvasta kahdensadan miljoonan euron säästö ansiosidonnaisesta päivärahasta merkitsisi sen keston vähentämistä ja todennäköisesti myös sen tason leikkausta taustalla heiluu työvoiman tarjonnan lisäämisen keppi jonka mukaan työttömyysturvan leikkaaminen johtaa työttömyyden alenemiseen

nykyisessä kysyntälaman tilanteessa työajan pidennys jota hallitus esittää tai ainakin sen viiden prosentin tuottavuuden kehitystä on väärä tapa hakea kilpailukykyä sillä se johtaa työttömyyden kasvuun jo nyt monissa yrityksissä lisääntyvä työmäärä hoidetaan olemassa olevan henkilöstön venymisillä eikä uusia palkata laskelmien mukaan sadan tunnin työajan pidentäminen tarkoittaisi

henkilötyövuoden vähentämistä eli yli satatuhatta työpaikkaa vähenisi sillä että meillä sata tuntia enemmän otettaisiin työaikaa käyttöön samalla se tarkoittaisi neljän pilkku viiden miljardin tuloutusta yrityksille ilman minkäännäköisiä sidonnaisuuksia investoinnista kotimaahan paikallisen sopimisen laajentaminen toki varmasti on mahdollista ja tänään debatissa työministeri jo kiirehtikin lohduttelemaan edustaja myllykoskea että ei ole pelkoa yleissitovuuden poistamisesta ja oikein onkin että yleissitovaa työehtosopimusta ja paikallisen sopimisen sopimisen menettelyä ei laajenneta niille tahoille jotka eivät osallistu työehtosopimusneuvotteluihin

on selvää että hallitus myös suunnittelee kauppojen aukioloaikojen vapauttamista ainakin laajentamista miksi ihmeessä yhden elinkeinoalan toimintaedellytysten parantamisen kustannukset kaadetaan kunnille ja työntekijöille miten ihmeessä lapsiperheet voivat selvitä arjesta samalla kun hallitus runttaa lapsiperheiden palveluita kuinka ihmiset näihin pätkätöihin rientävät kansainvälinen työjärjestö ilo on julkaissut hiljattain tutkimuksen jonka mukaan vuoden kaksituhattakahdeksan jälkeen tapahtunut työehtojen heikentyminen ja silpputyön lisääntyminen vaarantavat yhteiskuntavakauden ilo vaatii toimia silpputyön ehkäisemiseksi mutta hallitusohjelmassa kepitetään vain palkansaajia ja pienituloisia ja ollaan kauppojen aukioloaikatoiveilla lisäämässä silpputöitä no hallitus on kuitenkin ottamassa härkää sarvista suuntaamalla toimintansa kaikkien tiedossa olevaan kansainväliseen vahvuuteemme ja sen tulevaisuuteen eli metsään biotalous ja cleantech ovat hallitusohjelman parasta antia hieman ristiriitaa ja ihmetystä kuitenkin herättävät leikkaukset tutkimuksesta ja korkeakoulutuksesta aivan kuin luultaisiin että biotalouden ja metsien luomat luomat mahdollisuudet toteuttamista vaille valmiit näin ei toki ole toivottavasti hallitus ottaa tosissaan cleantech hankkeiden pilotoinnin uudistaa hankintalakia kotimaista cleantechiä cleantechiä suosivaksi ja pohtii myös verotuksellisin keinoin kuten poisto oikeuksien laajentamisella julkisten hankintojen suuntaamista cleantechiin hallitusohjelmassa on siis tällä sektorilla hyviä toiveita ja ainakin toivotaan niitten toteutuvan mutta arvoisa puhemies lopuksi jokaisella jääkiekkojoukkueella on tunnuskappaleensa ja tälle kolmen ässän hallitukselle sopii kuin nakutettu jussi raittisen samassa veneessä lainaan tähän loppuun joka hyvin kiteyttää hallituksen arvot ja linjat ja kaikkihan me samassa veneessä ollaan vaikka järjestys on toki saatu tähänkin jollaan toiset soutaa ja toiset vähän melalla avittaa ja kalansaaliskin jaetaan vaikkei ihan tasan saa soutajat perkuutähteitä kasan sillä solidaarisuuttahan suomessa tarvitaan

arvoisa puhemies olemme nyt saaneet hallituksen jossa oikeusministerin odotetaan samanaikaisesti hoitavan toista työministerin salkkua jo hallituksen ensiaskeleet todistavat että uudella työministerillä tulee olemaan täysi työ työministerin tehtävän hoitamisessa yritysten kela maksuja koskevan ministeri lindströmin avauksen vuoksi joutuukin kysymään kuka johtaa yhteiskuntasopimusta koskevaa hallituksen työtä ja onko pääministerillä työministerillä ja valtiovarainministerillä yhtenäinen näkemys asiasta tämä ei ole epäolennainen seikka kyse on miljardista eurosta kyse on tunnelmista työmarkkinoilla ja edellytyksistä saattaa satamaan hyvin tärkeä yhteiskuntasopimus kymmenen prosentin työttömyyden vallitessa ja työllisyystilanteen käydessä yhä haastavammaksi on käsittämätöntä että hallitus vaikuttaa asettavan toissijaiseksi niin työllisyysasiat kuin tärkeän oikeussektorinkin koska yhden ja saman henkilön katsotaan ehtivän hoitaa molemmat sallikaa minun todeta että sellaista superihmistä ei toki ole olemassa järjestely tulee väistämättä johtamaan virkamiesvallan kasvuun onko pääministeri todella sitä mieltä että tämä on paras tapa edistää demokratiaa ja synnyttää luottamusta päätöksentekijöitä kohtaan

miten voimme taata sen että suomi on myös tulevaisuudessa maa joka soveltaa oikeusvaltioperiaatetta ja kunnioittaa vallan kolmijakoa jossa riippumattomilla tuomioistuimilla on riittävät resurssit kaikki puolueet tässä salissa olivat edustettuina parlamentaarisessa työryhmässä jonka aikaisempi sisäministeri räsänen ja minä asetimme ja joka luovutti raporttinsa tämän vuoden maaliskuussa kaikki olivat yksimielisiä siitä että

tuomarinvirkaa neljäkymmentä miljoonaa euroa vastaa lähes koko valtakunnansyyttäjänviraston budjettia lähes koko valtakunnansyyttäjänviraston budjettia valtion ydintehtävistä leikkaamisesta ei hyvää seuraa

arvoisa puhemies saamelaisia maamme ainoana alkuperäiskansana ei mainita mainita sanallakaan hallituksen ohjelmassa suomessa asuu euroopan ainoa alkuperäiskansa ja kaiken viime kaudella saamelaisasioissa tehdyn kovan työn jälkeen

ratifiointi jätettiin yli vaalien lepäämään olisi mitä suurimmassa määrin toivottavaa että tämä asia voitaisiin nyt viedä satamaan lopuksi arvoisa puhemies ehdotan seuraavaa epäluottamuslausetta pääministeri sipilän hallitusohjelma perustuu realistiseen tilannearvioon ja sisältää monia kannatettavia ehdotuksia työllisyyden parantamiseksi yrittäjyyden edistämiseksi ja työelämän uudistamiseksi koulutukseen kohdistuvat säästöt ovat kuitenkin täysin ylimitoitettuja hallitusohjelmassa ei myöskään riittävästi huomioida sukupuolten välistä tasa arvoa pohjoismaista yhteistyötä suvaitsevaisuutta kehitysapua tai maamme kaksikielisyyttä ja tällä perusteella eduskunta toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta
seuraavana on edustaja essayah

ja puoli minuuttia pyrin kohta viiden minuutin kohdalla nuijalla

tuoreen hallituksen hallitusohjelmaa lukiessa on kaksijakoiset tunteet esityksissä ja tavoitteissa on paljon kannatettavaa kristillisdemokraattienkin vaaliohjelman sivuilta löytyneitä linjauksia meidän mielestämme yhteiskunnan tulee kannustaa kansalaisiaan yrittämiseen vastuunkantoon ahkeruuteen korkea tuottavuus ja työllisyys sekä kansalaisten hyvä ostovoima luovat pohjan taloudelliselle menestykselle siksi pidän myönteisenä kasvupaketin yhden pilkku kuuden miljardin panostuksia jotka on tarkoitus suunnata talouskasvua ja työllisyyttä tukeviin hankkeisiin muun muassa liikenneväylien korjaukseen rapistuvasta tiestöstä kärsivät yritysten lisäksi kaikki tiellä liikkujat samoin muut panostukset yrittäjyyteen ja byrokratian karsiminen ovat oikeita toimenpiteitä myös talouden tasapainottaminen on välttämätöntä mutta paikkaa leikkauslistan kärkipäässä en soisi hallitusohjelman tavoin lapsiperheille ja eläkeläisille päivähoidon ja vanhustenhuollon leikkaukset ja sosiaali ja terveyspalveluiden palvelumaksujen korotukset sekä eläkeläisten asumistuen yhtenäistämiset nipistävät ennenkin niukasta toimeentulosta keskusta ja perussuomalaiset kritisoivat viime kaudella rajusti lapsilisiin kohdistuneita toimenpiteitä kuitenkin nyt esitettyjen lapsiperheisiin kohdistuvien toimenpiteiden vaikutus on euromääräisesti huomattavasti suurempi ja laaja alaisempi odotamme hallitukselta perheystävällistä ja perheitä tukevaa politiikkaa vauvasta vaariin valitettavasti hallitusohjelman linjaukset antavat näiltä osin sijaa suureen huoleen arvoisa puhemies hallitus on aivan oikein asettanut tavoitteeksi että suomi on koulutuksen oppimisen ja modernin oppimisen kärkimaa kuitenkin hallituksen tavoitteet ja käytännön toimenpiteet ovat koulutuspolitiikan osalta pahasti ristiriidassa keskenään aikomus leikata koulutuksesta kuusisataa miljoonaa euroa ei ole keino tavoitteiden mukaisesti saavuttaa koulutuksen kärkimaan paikka maistereiden määrän rajaaminen yliopistojen akatemian tutkimusrahoista eli korkeimmasta tieteestä leikkaaminen johtavat suomen tärkeimmän resurssin eli osaamistason laskuun sen sijaan haluan suhtautua avoimin mielin muun muassa oppisopimuskoulutuksen uudistamiseen ja jopa toisen asteen ammatillisen koulutuksen perusteelliseen remonttiin jos säästöt todella haetaan hallinnon ja rakenteiden uudistamisen kautta eikä opetuksen laatu kärsi ja jatko opintomahdollisuudet taataan niin parhaimmillaan saadaan nykyistä tiiviimpiä urapolkuja tosin kaavailtu opintotuen leikkaaminen ja indeksisidonnaisuuden purkaminen lyövät korville tätä nopeamman valmistumisen tavoitetta toimeentulon järjestäminen viikonloppu ja iltatöin kun pakkaa venyttämään opintoja arvoisa puhemies me kristillisdemokraatit haluamme että terveydenhuollon resurssit ohjautuvat hallintoviidakon sijasta laadukkaan ja saavutettavan hoidon takaamiseen aiomme olla erityisen valppaina tämän asian suhteen odotamme hallituksen myös lunastavan lupauksensa siitä että oppositiopuolueet saavat olla mukana sote uudistuksen valmistelussa aivan kuten viime kaudellakin uuden hallituksen eu linjaus ei eroa niistä linjauksista jotka sisältyvät kataisen hallituksen kaksituhattakolmetoista antamaan selontekoon eu politiikasta kuten edustaja räsänen täällä jo aiemmin totesi suomi oli silloinkin vastustamassa yhteisvastuuta veloista ja pienen eu budjetin ja tiukan talouskurin kannalla muistamme hyvin miten perussuomalaiset arvostelivat oppositiossa kdtä siitä ettei kuuden puolue kyennyt sen enempää vaikuttamaan sixpack hallituksen eu linjaan nyt iso kolmenkymmenenkahdeksan kansanedustajan puolue hyväksyi aivan samat linjaukset vaikka on yksi kolmesta vahvasta hallituspuolueesta arvoisa puhemies hallitusohjelmaan sisältyy tavoite kumota puoluelaista kohta jonka mukaan eduskuntaryhmän hajoaminen johtaa puoluetuen jakoperusteen tarkistamiseen on tyylitöntä käyttää kansallista lainsäädäntöä eduskuntaryhmän sisäisten epävarmuuksien ratkomiseen aate kantaa jos se on kantaakseen arvoisa puhemies kuten alussa totesin hallitusohjelmassa on paljon sinällänsä ihan hyviä ja kannatettavia kirjauksia mutta se ei toteuta sosiaalisesti oikeudenmukaista politiikkaa ja siksi kannatan edustaja räsäsen tekemää epäluottamusehdotusta

arvoisa herra puhemies juha sipilän hallitus sai erittäin kovan tehtävän hoidettavakseen edellisen kauden aikana suomen kilpailukyky rapistui työttömyys kasvoi nopeasti ja valtio velkaantui suunnattomalla tavalla monet hallituksen uudistukset jäivät toteuttamatta ja sanoa että tässä mielessä sipilän hallitus on jopa kohtuuttoman kovan tehtävän edessä mutta luotan että tällä ohjelmalla suomen talous saadaan kestävälle kasvu uralle ja velkaantumistahtia hidastettua ja sitä kautta mahdollisuus myöskin tulevaisuudessa turvata hyvinvointiyhteiskunnan tärkeää perustaa tämän hallituksen ohjelman tärkeä sisältö on parantaa työn tekemisen kannattavuutta sekä edistää veropolitiikalla työllistämistä yrittäjyyden ja omistajuuden sekä yrityksen rahoituksen vahvistaminen on on tärkeä asia koska me tarvitsemme lisää yrittäjiä lisää työnantajia ja niitä jotka voivat tarjota työpaikkoja vain sitä kautta me saamme näitä suomen taloudenkin asioita kuntoon me kasvua edistäviä panostuksia ja oli erittäin hyvä että tämä yhden pilkku kuuden miljardin euron paketti aikaansaatiin kuudellasadalla miljoonalla pystytään kuromaan umpeen tätä infran korjausvelkaa se ei silläkään vielä ratkea kuin ehkä neljänneksen osalta mutta hyvään alkuun päästään ja uskon että se antaa myönteisiä vaikutuksia myös koko suomelle julkisen talouden säästöt ovat kipeitä asioita ja täällä erityisesti koulutussektorin säästöistä on aivan oikein ymmärrettävästi puhuttu mutta ilman säästöpäätöksiä tästä kokonaisuudesta ei valitettavasti selvitä eli tarvitaan sopeuttamistoimia tarvitaan kilpailukyvyn parantamista tarvitaan uudistamishankkeita kokonaisuus voi muodostaa sellaisen paketin jolla suomi selviää tarvitaan myöskin rakenteellisia uudistuksia jotka tuovat pitkällä tähtäimellä meidän talouteen kestävyysvajeen umpeen kuromista ja näistä tämä sote uudistus on on merkittävin luotan ministeri rehulaan että hän kokemuksellaan pystyy viemään tämän satamaan oli sinänsä harmillista että neljä vuotta meni meni tämän asian valmistelussa ilman juurikaan tuloksia mutta nyt on on hallituspuolueitten yhteinen linjaus olemassa ja kun siihen vielä tulee parlamentaarinen seurantaryhmä mukaan tämän uudistuksen kautta niin pystytään varmasti sosiaali ja terveysmenojen kasvupainetta hillitsemään siitähän siinä on kysymys tärkeää on myöskin että kuntien rahoitus ja tehtävät saadaan tasapainoon tästäkin on puhuttu pitkään ja edellisellä kaudella oli yrityksiä mutta mihinkään tuloksiin ne eivät johtaneet on myöskin tärkeää että me puramme tarpeetonta sääntelyä ja byrokratiaa sekin on ollut vuosikausia puheina ainakin vaalikentillä mutta koko ajan on tullut uutta lainsäädäntöä uusia normistoja ja erilaisia tarkastus ja lupaprosesseja jotka ovat ovat vaikeuttaneet myöskin ihmisten elämää ja ennen kaikkea yritystoiminnan ja erilaisten investointien etenemistä täällä on puhuttu siitä onko mitään positiivisia asioita täällä sosiaali ja terveyspuolella on useitakin nostan erityisesti esille nämä omaishoidon ja perhehoidon panostukset on tärkeää että siellä parannetaan omaishoitajien mahdollisuutta pitää vapaapäiviä ja se tulee myöskin pienentämään osaltaan laitoshoidon tarvetta se on tärkeä panostus ja ehkä työllisyyden kannalta ja maakuntien kannalta isoin kokonaisuus liittyy tähän biotalouteen sillähän on nyt koko poliittisen kartankin osalta laaja tuki ja nyt tällä kertaa biotalouden edellytyksiä viedään konkreettisella tavalla eteenpäin muun muassa energiapolitiikassa jossa otetaan aivan uudenlaisia askeleita bioenergian kotimaisen energian hyödyntämisessä ne ovat ne ovat toimenpiteitä jotka tuovat koko maahan työpaikkoja elikkä se tavoite mikä keskustalla on ollut että koko suomen voimavarat otetaan käyttöön mielestäni varsin hyvin toteutuu tässä tässä kolmen puolueen hallituksessa vasemmalta puolelta on on todella nostettu voimakkaasti nämä sopeuttamistoimet esille mutta olemme valitettavasti siinä tilanteessa että ilman sopeuttamistoimia emme selviä vaan ne ovat yksi osa tätä kokonaispakettia eli uudistuksia panostuksia kasvuun ja sitten näitä sopeuttamistoimia yhteiskuntasopimus on äärettömän tärkeä kokonaisuus ja uskon että pääministeri tekee kaiken voitavan että se saadaan aikaan silloin saadaan myöskin kilpailukykyä parannettua minkä pitäisi olla kaikkien etu sitä kautta

arvoisa rouva puhemies tunnustettavahan se on hallitus leikkasi lapsilisiä eläkeläisten ja vähäosaisten etuuksia hallitus leikkasi lisäksi ansioturvaa kuulematta työmarkkinajärjestöjä korotetun ansiopäivärahan korvausprosenttia laskettiin lisäksi hallitus leikkasi turvallisuudesta poliisilta ja puolustusvoimilta köyhempää kansanosaa kyykytettiin oikein kunnolla ja ja ostovoiman laskiessa velkaannuttiin lisää arvoisa puhemies muistin virkistämiseksi on tunnustettava se tosiasia että näin toimivat edelliset hallitukset samalla valtio velkaantui niin että luottoluokitusta laskettiin ja jopa eu joka ei ole kuuluisa tarkasta taloudenpidostaan antoi suomelle noottia me olemme nyt niin velkaantuneita että myymme lapsiemme tulevaisuutta tämä ei yksinkertaisesti enää käy vaan nyt on ryhdyttävä toimiin aikaisemman hallituksen päättämättömyys ja löperö toiminta valtiovarainministeriössä on ajanut maamme kuilun partaalle ja pääministeri sipilän hallituksella on edessä kova ja hikinen urakka jossa myös ehkä omissa soi eikä laulua aina kuulu tosiaan valitettavasti tämäkin urakka sisältää leikkauksia sillä maamme ei kyennyt uudistumaan sinipunaisin silmin ja punavihrein kyynelin keskustan perussuomalaisten ja kokoomuksen sinivalkoinen hallitus ajaa sosiaali ja terveysuudistuksen maaliinsa ja joutuu tekemään raskaita toimia isänmaamme pelastamiseksi elvyttäminen eli velanoton jatkaminen on kreikan tie jos elvyttäminen toimisi ei vasemmistoliittokaan olisi yt neuvotteluissa pyrkinyt talouden tasapainottamiseen vaan ottanut velkaa elvyttänyt lisää ymmärrän että punaiset veljemme ja sisaremme ovat pettyneet äänestäjien tahtoon mutta ei kaikki ole niin varjoisaa kuin vielä muutama kuukausi takaperin demokratia toteutuu entistä paremmin nyt myös kunnissa sillä kuntien lakisääteisiä tehtäviä vähennetään roimasti ja kunnat saavat aikaisempaa enemmän valtaa järjestää tehtäviään ja miettiä parhaiten toimivia malleja omaan kuntaansa kasvua haetaan keventämällä pieni ja keskituloisten verotusta ja myös kannustinloukkuja puretaan työtulovähennystä korotetaan ja solidaarisuusveroa jatketaan vaalikauden loppuun omais ja perhepäivähoitajien vapaita lisätään työssäjaksamisen parantamiseksi ja lapsiperheiden kotiapuun panostetaan vanhusten resursoidaan aiempaa enemmän ja perhehoitoakin vihdoin kehitetään henkilökohtaisesti merkittävimpänä kirjauksena hallitusohjelmassa pidän lapsen huolto ja ja tapaamislain uudistamista ja sitä että erotilanteissa turvataan lapsen oikeus sekä isään että äitiin eli molempiin sukupuoliin ja tämähän on selkeä tasa arvokirjaus vaikka väitettiin täällä edustaja alanko kahiluodon toimesta että täällä ei sellaisia sellaisia mainintoja ole tähän tasa arvoon liittyen ympäristöministeriö säilytetään ja lisäksi avataan uusi kansallispuisto rapautuva tieverkko saa todellisen piristysruiskeen jokainen meistä joka kävi vaalikamppailuaan ratikkalinjojen ulottumattomissa huomasi kuinka huonossa kunnossa tiestömme on hallituksen toimet tulevat sekä parantamaan turvallisuutta maanteillä että vaikuttamaan positiivisesti kilpailukykyymme turvallisuudesta tuli mieleen että maanpuolustusta ja poliisiakaan ei edellisen hallituksen tavoin enää ajeta alas arvoisa rouva puhemies tarkkaan taloudenhoitoon ei mahdu suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän väärinkäyttö vaan sitä selkeytetään osana maahanmuuttopolitiikkaan kohdistuvia uudistuksia turvapaikkakäsittelyä ja ja muita viranomaisprosesseja tehostetaan ja kotouttamista järkeistetään viime vuonna suomeen tuli eu ja eta alueen ulkopuolelta reilusti yli kymmenentuhatta henkeä joista yli kolmannes perheenyhdistämisten kautta työperäistä maahanmuuttoa oli alle neljännes kokonaismäärästä turvapaikkaturismi on siis ja kukoistaa mutta nyt on luvassa muutoksen tuulia eun perheenyhdistämisdirektiivi on huomattavasti tiukempi kuin kansallinen lainsäädäntömme hallitus paneutuukin käytäntöjen muuttamiseen länsieurooppalaiselle tasolle siten että kiristyksiä esimerkiksi toimeentuloedellytyksiin on ehkä luvassa perussuomalaisten vahva kädenjälki näkyy myös siinä että veronmaksajamme eivät jatka eu ja eta alueen ulkopuolelta tulevien koulutuksen kustantamista suomi tarvitsee lahjakkuuksia koko maailmaa kylään ilmaisten palveluiden perässä arvoisa rouva puhemies kannatan nykyistä hallitusta ja sen ohjelmaa

arvoisa puhemies

tai kansalaisryhmillä on oikeus protestoida meidän on kansanedustajina kuitenkin katsottava tätä hallitusohjelmaa kokonaisuutena joka vaatii myös vaikeiden yksityiskohtien toteuttamista on tärkeää että kokonaisuudesta päätetään nyt vaikka osa toteutuksista tapahtuukin myöhemmin suomi on saanut nyt hallituksen joka tunnustaa tosiasiat on tehtävä muutos ja luovuttava asioista joihin olemme tottuneet valtion budjetissa suurimmat erät ovat tulonsiirtoja sosiaaliturvaa ja palveluita jos halutaan säilyttää palvelut tulevaisuudessa on ensi sijassa tehtävä rakennemuutoksia mutta myös suuria säästöjä nämä kohdistuvat väistämättä tulonsiirtoihin ja sosiaaliturvaan monilla eri tavoilla tavoitteena on se että meillä on myös tulevaisuudessa laadukas terveydenhuolto ja muut hyvinvointiyhteiskunnan palvelut hallituksen tärkeimpiä tavoitteita on suomen saattaminen samalle tasolle kilpailijamaiden kanssa viennissä ja investointien houkuttelevaisuudessa tarvitsemme panostusta yrittäjiin helpotuksia työn teettämiseen ja tekemiseen sekä ennen kaikkea tarvitsemme osaavaa ja hyvinvoivaa työvoimaa tämä edellyttää järkevää työvoimapolitiikkaa joka ei estä ketään vastaanottamasta tarjottua työtä työelämän on uudistuttava niin että myös osa arvo ymmärretään elämässä tulee eteen tilanteita joissa täysipäiväinen työ ei ole mahdollista tai järkevää sairauden vanhemmuuden opiskelun tai eläkkeelläolon aikana osa aikatyö on usein paras vaihtoehto niin yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta osa ihmisistä on koko elämänsä osatyökykyisiä työelämän uudistamisella pyritään parantamaan myös heidän asemaansa toivon myös että työelämän uudistaminen tulee tarkoittamaan vanhempainvapaiden tasaamista nimenomaan vanhempainvapaan ei kotihoidon tuen kautta ja myötä myös tasa arvoisen työelämän edistämistä hallituksen tulisi edistää myös perheellisten naisten ja erilaisten vanhempien työllisyyttä työ on monesti hyvinvoinnin edellytys mutta se ei yksin riitä avuntarvetta on lyhytaikaista ja pitkäaikaista ja myös järjestelmän on joustettava entistä paremmin eri tilanteisiin sopivaksi terveyden edistämistä ja varhaista tukea tullaan nyt vahvistamaan poikkihallinnollisesti päätöksenteossa palveluissa ja työelämässä sekä lainsäädäntömuutoksilla että paremmalla toimeenpanolla terveyden edistämistä on myös panostaminen liikuntaan liikuntasuositusten mukaan lasten ja kouluikäisten tulisi liikkua jopa kaksi tuntia päivässä tutkimusten mukaan liikunta parantaa myös oppimista tunti lisää liikuntaa koulupäivään on tältä hallitukselta panostus joka näkyy terveempinä ja hyvinvoivina aikuisina toivon että hallituskauden aikana pystytään myös luomaan pysyviä käytäntöjä lasten ja muidenkin ikäryhmien liikunnan edistämiseksi tämä on myös kustannuksen näkökulmasta parasta ennaltaehkäisyä hyvä puhemies yhteiskunnan muuttuessa on myös koulutuksen pystyttävä vastaamaan nopeasti ja ketterästi uusiin tarpeisiin tai uusimpiin tutkimustuloksiin koulutukseen ja varhaiskasvatukseen on jouduttu kohdentamaan myös säästöjä jotka ovat oikeasti erittäin vaikeita ymmärrän sen että koulutus ei voinut täysin säästyä leikkauksilta näin rajussa tilanteessa näen kuitenkin myös että paineet ryhmäkokojen pienentämisestä ja pitämisestä järkevinä järkevinä siirtyvät nyt kunnille hallitusohjelmassa on otettu kunnianhimoiseksi tavoitteeksi vuoden kaksituhattakaksikymmentä ilmastotavoitteiden saavuttaminen jo tämän vaalikauden aikana kivihiilen käytöstä luopuminen ja tuontiöljyn käytön puolittaminen ovat tavoitteita jotka pakottavat etsimään ratkaisuja uusiutuvasta energiasta erityisen hienoa on panostus kiertotalouteen ja meille vesillä ja rannoilla liikkujille panostus itämeren tilan parantamiseen ravinteiden ravinteiden kierrätystä edistämällä itämeren ja muiden vesistöjemme mahdollisuudet matkailun kehittämisessä ovat merkittävät mutta vain puhtaiden vesien äärellä viihtyvät niin ihmiset kuin eläimetkin kiertotalous tuo suomelle muitakin suuria mahdollisuuksia joita toivon tämän hallituskauden aikana laajemminkin edistettävän toivon myös ettei suomalaisten koskien ja saariston suojeleminen joutuisi missään vaiheessa kompromissien arvoisa puhemies hallituksen esittämät uudistukset säästöt ja leikkauksetkin ovat tarpeellisia hyvinvoinnin ja talouskasvun aikaansaamiseksi tilanne on vaikea mutta tunnelma varovaisen toiveikas päätösten toteuttamisessa tarvitaan viisautta tätä toivon hallituksemme ministereille heidän vaikeassa mutta tärkeässä työssään suomi on maa joka on aina selvinnyt vaikeista ajoista niin me tulemme selviämään tälläkin kertaa

arvoisa puhemies hallitukselta ei tarvita nyt vain viisautta vaan hallitukselta tarvitaan sydämen viisautta se on viisautta joka huomioi yhteiskunnassa ne jotka muuten jäävät huomioimatta heikompiosaiset köyhemmät ja sairaat ihmiset valitettavasti täytyy sanoa että hallituksen tällä ohjelmalla murennetaan nyt pala palalta suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa ohjelman toimiin pienituloisten eläkeläisten tai lapsiperheiden näkökulmasta katsottuna voidaan oikeastaan unohtaa heikommista huolehtiminen vaikka takuueläkettä korotetaankin meillä on sen jälkeenkin suomessa aivan liikaa niitä eläkeläisiä jotka eivät meinaa tulla eläkkeellään toimeen heidän tilanteensa heikkenee entisestään sillä hallitus esittelee liudan toimenpiteitä joilla eläkeläisten toimeentulon kannalta merkittävistä asioista säästetään kansaneläkkeen indeksijäädytykset ja suunnitelmat eläkeläisten asumistuen poistamisesta ja sulauttamisesta yleiseen asumistukeen ajavat monet eläkeläiset äärimmäisen ahtaalle nyt iso osa eläkkeestä voi monella mennä lääkkeisiin ja muihin terveydenhoitomenoihin siitä huolimatta hallitusohjelmassa esitetään lääke ja taksikorvausten alentamista sekä terveydenhuollon asiakasmaksujen korottamista etenkin paljon sairastaville eläkeläisille näiden toimien yhteisvaikutus on aivan kestämätön eläkkeensaajien keskusliiton mukaan pelkkä eläkkeensaajan asumistuesta leikkaaminen merkitsee tuhatsata euroa kuukausieläkettä ja viisisataa euroa vuokraa maksavalle eläkeläiselle jopa yhdeksänkymmentäviisi euroa kuukausittaista heikennystä toimeentuloon arvoisa puhemies omaishoitoa tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän ja jo nyt joka kuudes suomalainen on hallitus on kehunut laittavansa omaishoitajan asemaa tällä kaudella kuntoon on kuitenkin hyvä huomata kun kun kaikki tiedämme että omaishoidon kehittämisohjelma aiotaan toteuttaa vain osittain vaikka olisi äärimmäisen tärkeää viedä kehittämisohjelman ehdotukset kokonaisuudessaan eteenpäin sen paremmalta ei näytä vanhustenhoidossa jossa työskennellään jo nyt jaksamisen äärirajoilla vanhustenhoidon nykytilanne ei varmastikaan ole kenellekään tässä salissa epäselvä hallitus aikoo kuitenkin nyt väljentää henkilöstömitoitusvaatimuksia vanhainkodeissa mikä lisää hoitohenkilökunnan valtavaa taakkaa entisestään onko hallitus todella sitä mieltä että näillä toimilla taataan arvokas vanhuus hyvinvointiyhteiskuntamme rakentajat ansaitsevat parempaa kuin mitä nyt sen purkajat ovat valmiita vanhustenhuoltoon panostamaan arvoisa puhemies hallituksen toimet iskevät kipeästi myös lapsiperheisiin subjektiivisen päivähoidon rajaus ja yli kolmevuotiaiden päiväkotiryhmäkokojen nosto eivät tue hallituksen tavoitteita varhaiskasvatuksen kehittämisestä ja lapset joutuvat näissä päätöksissä maksumiehiksi viime vaalikaudella tehtiin valtava työ sen eteen että saatiin rahoitus perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen nyt tämä työ vesitetään ja rahat otetaan kokonaan pois päivähoitomaksuja sekä aamu ja iltapäivätoiminnan maksuja korotetaan tämä ajaa pieni ja keskituloiset lapsiperheet ahtaalle ja vähentää perheiden tasa arvoa jos perheillä ei ole enää varaa laittaa lasta iltapäiväkerhoon monessa harrastuksessa maksut ovat jo nykyään pilvissä ja koulujen iltapäiväkerhojen toiminta ollut äärimmäisen arvokasta jotta jokaisella lapsella voisi olla mielekästä tekemistä perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta perheen vaikeudet toimeentulossa lisäävät lapsen osattomuutta monella tavoin ja edesauttavat lasten syrjäytymistä tämäkö on hallituksen ajama uusi suunta suomelle arvoisa puhemies oecdn oecdn tuoreesta raportista käy ilmi että suomi ei enää mahdu tuloeroilla mitattuna maailman tasa arvoisimpien maiden joukkoon ottaa myös voimakkaasti kantaa tuloerojen kaventamisen puolesta talouskasvun näkökulmasta nyt hallitusohjelman toimet osuvat kipeimmin heikommin toimeentuleviin mikä entisestään repii tulokuilua suuremmaksi vaikka hallitus tavoittelee toimillaan kasvua ne voivat tosiasiassa haitata sitä ehkä vieläkin suurempi ongelma kuin hidas talouskasvu on kuitenkin yhteiskunnan koheesion heikentyminen maailman talousfoorumi on varoittanut tuloerojen kasvun tekevän hallaa yhteiskunnalliselle ja poliittiselle vakaudelle vakaudelle joka on ollut tukijalkamme ja selkärankamme näillä sanoin arvoisa puhemies kannatan edustaja rinteen tekemää epäluottamusesitystä

arvoisa puhemies sipilän hallituksen visio maalailee kauniita tulevaisuuskuvia mutta karut liitteessä kuvatut leikkaukset rakentavat syrjivää suomea kaikkein vähäosaisimmilta leikataan lapsilisää ja opintotukea pienennetään koulutuksesta ja tutkimuksesta tulevaisuuden iduista leikataan kautta linjan vihreillä on vaihtoehto jossa valtiontaloutta tasapainotetaan toisella tavalla yhdistämällä ilmastonmuutoksen torjunta talouden vakaus ja tulevaisuus koulutuksen säästöt korvata ympäristöhaitallisten tukien karsinnalla vihreät toteuttaisivat työllistäviä uudistuksia työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamista pienyrittäjyyden helpottamista sekä kasvualojen vauhdittamista energiaremontilla ja investoinneilla hallitus linjaa että korkeakoulujen ja yritysten innovaatiotoimintaa tiivistetään tavoitetta lamaannuttavat leikkaukset tekesin määrärahoista suomen akatemialta yliopistoilta huoli perustutkimuksen tulevaisuudesta on todellinen suomi on jo nyt taantunut tutkimuksessa maailman kärjestä mihin meillä ei ole varaa juuri tutkimus nostaa vientimahdollisuuksia ja taloutta uusien tuotteiden kehittämisen mahdollistajana lapsilta leikataan poikkeuksellisen rajusti toisen asteen koulutus ajetaan ahdinkoon leikkauksin joita keskustapuolue itse suitsi välikysymyksessään kolme kuukautta sitten päivähoidon ryhmäkokoja kasvatetaan ja lasta tukevaa subjektiivisen päivähoidon oikeutta rajoitetaan jos vanhempi jää työttömäksi tai hoitaa nuorempaa sisarusta hallitus kaavailee että lapsen tulee jäädä pois kokopäivähoidosta nykyajan työelämä on sellaista silppua että varmistunut päivähoito on monesti edellytys työllistymiselle vaikka elämme vaikeita aikoja ja valtiontaloutta on tasapainotettava lasten ja perheiden hyvinvointiin panostaminen on nähtävä investointina tulevaisuuteen lapsiperheiden hyvinvointia tukevia palveluja ei pidä rapauttaa kuten tehtiin viime laman aikaan yhdeksänkymmentä luvulla leikkaukset kouluterveydenhoitoon neuvolaan ja opetuksen tasoon kasvattivat lamasukupolven jonka pahoinvointi näkyi lisääntyneinä huostaanottoina ja syrjäytyneisyyden kasvuna meillä ei ole varaa toistaa virheitä ja hukata nuoria jokainen syrjäytynyt nuori maksaa valtiolle yksi pilkku kaksi miljoonaa euroa puhumattakaan nuoren ja hänen läheistensä inhimillisestä kärsimyksestä päivähoito on erityisen tärkeää perheissä joissa on työttömyyttä uupumista tai päihdeongelmia työttömätkin vanhemmat voivat aktiivisesti hakea töitä tai ottaa vastaan lyhyen työn kun päivähoito on jo järjestetty arvoisa puhemies pienyrittäjän aseman parantamiseen on lupaavia ja hyviä uudistuksia tulossa kuten yrittäjävähennys suomen yrittäjien ohjelmasta on poimittu hyviä aihioita vietäväksi eteenpäin ja toivon niille menestystä myös hallituksen lupaava perustulokokeilu on kannatettava ja työllisyyttä edistävä toimi hallitus lupaa myös luovansa osallistavan sosiaaliturvamallin toivon että kyseessä on kannustava malli joka yhdistää työtä ja sosiaaliturvaa mutta tietääkö hallitus että luonnon monimuotoisuus hupenee pelottavaa vauhtia ja menossa on kuudes sukupuuttoaalto alle kaksi prosenttia etelä suomen metsistä on suojeltuja silti hallitus leikkaa kaksi kolmasosaa luonnonsuojelualueiden hankinnan määrärahoista kauniit puheet itämerestä ja kiertotaloudesta eivät auta kun hallitus leikkaa suojavyöhykkeiden määrärahoja suomen ympäristökeskuksen lakkautus siis sulauttaminen luonnonvarakeskukseen on otettu pelolla vastaan henkilöstössä ilmastotyöstä on hallitusohjelmassa kauniita sanoja mutta leikkaus tuulivoiman tuista halvaannuttaa alan kehitystä ja tulevaisuudennäkymiä leikkaus joukkoliikenteen tuista ei sekään edistä ilmastotavoitteita onneksi hallitus sentään lupaa satavuotiaalle suomelle lahjaksi uuden kansallispuiston suositan lämpimästi merellistä helmeä porkkalaa uudeksi kansallispuistoksi arvoisa puhemies kylmäävää luettavaa on kehitysyhteistyön määrärahojen leikkaukset kaikkein köyhimmiltä maailmalla leikkaukset halvaannuttavat humanitääristä työtä vammaispolitiikan näkökulmasta hallitusohjelma sisältää huolestuttavia asioita ykn vammaisten oikeuksien yleissopimuksen ratifiointia ei mainita lainkaan ja arveluttavaa on liitteen kirjaus vammaislakien yhdistämisen uudelleentarkastelusta heikennyksiä esteettömyysmääräyksiin mikä heikentää myös vanhenevan väestön mahdollisuuksia asua omassa kodissaan mutta on hyvä että hallitusohjelmassa on sentään kiinnitetty huomiota vammaisten työllistymiseen ja yrittäjyyteen hallitus leikkaa koulutuksesta satoja miljoonia alasajaa luonnonsuojelua ja kurjistaa köyhimpiä näinkö suomi nousuun

arvoisa rouva puhemies siitä onkin pitkä aika kun täältä on voinut sanoa rouva puhemies puhutaan yhtä tehdään toista tämä kuvaa sitä ristiriitaa joka on hallitusohjelman kirjausten ja selitysten sekä todellisuuden välillä hallitusohjelmaa julkistaessaan keskustan miljonääri pääministeri juha sipilä sanoi että se sisältää kipeitä kaikkia suomalaisia koskevia leikkauksia ja että jokaisen suomalaisen on osallistuttava talkoisiin hän kuitenkin painotti että vahvojen ja hyväosaisten on kannettava muita suurempi vastuu ikävä kyllä se ei hallitusohjelmassa näy vaan päinvastoin hallitusohjelman suorana seurauksena leipäjonot tulevat pitenemään ja yhteiskunta jakautuu yhä selvemmin rikkaisiin ja köyhiin jättileikkauksista kärsivät nimenomaan pienituloiset eläkeläiset opiskelijat ja lapsiperheet jotka ovat julkisten palveluiden ja yhteiskunnan tukiverkoston varassa on edesvastuutonta ja täysin epäoikeudenmukaista että hyväosaiset selviävät näistä leikkaustalkoista kuin koira veräjästä samalla kun vähempiosaiset tuntevat leikkaukset nahoissaan elinkeinoelämän keskusliiton suomen yrittäjien ja perheyritysten liiton johtaman miljonäärihallituksen leikkaukset koskettavat kaikkia paitsi maanviljelijöitä yhteiskunnan hyväosaisempia osinkojen saajia yrityksiä ja maanpuolustusta hyväosaiset taputtavat käsiään muun muassa autoveron kahdensadan miljoonan alennuksesta kotitalousvähennyksen rajan kolmenkymmenen miljoonan euron korotuksesta ja siitä että omaisuus ja yritysverotuksen kokonaisuutta kevennetään hyväosaisten ilonaiheeksi voi laskea hallitusohjelman liiteosassa olevan kirjauksen jonka mukaan jo valmiiksi alhainen yhteisöveron taso tullaan pitämään kilpailukykyisenä tämä tarkoittaa sitä että jos suomen kilpailijamaat alentavat omaa yhteisöveroaan niin sipilän hallitus seuraa perässä lisäksi jos palkansaajat ja ay liike eivät nöyrry polvilleen hallituksen yhteiskuntasopimukseen sen kaatuminen tullaan maksattamaan lapsiperheillä työttömillä ja eläkeläisillä jos ay liike ei suostu corleone tyyppisiin palkanalennusvaatimuksiin työeläke ja yrittäjäeläkeindeksi puolitetaan vuonna kaksituhattakahdeksantoista ja kaksituhattayhdeksäntoista lapsilisiin miljonäärihallitus puuttuu yhteiskuntasopimuksen kaatuessa sadankahdenkymmenen miljoonan euron leikkauksella eläkkeensaajien menetykset olisivat arvoltaan kaksisataaseitsemänkymmentäkaksi miljoonaa euroa ja työttömyyspäivärahan saajien arvioidut menetykset satakaksikymmentä miljoonaa euroa hyväosaisten oma osallistuminen jätettiin uskomatonta mutta totta pelkän vapaaehtoisuuden varaan hyväosaisten vastuunkanto olisi oikeasti voitu toteuttaa muun muassa veronkorotusten kautta mutta siihen ei hallitus halunnut lähteä miljonäärien hallitus alentaa hyväosaisten perintöveroa yritysten sukupolvenvaihdoksissa neljälläkymmenellä miljoonalla eurolla ja metsätilojen sukupolvenvaihdoksissa kahdellakymmenellä miljoonalla eurolla valtiovarainministeriön vaikuttavuusmuistion ja sen laskelmien mukaan menojen leikkauksista ja verojen muutoksista kärsivät eniten eläkeläiset ikääntyneet lapsiperheet ja työttömät ainoa ryhmä joka hyötyy hallituksen toimista on työssä käyvät myös arkkipiispa kari mäkinen puuttui tähän terävästi ja sanoi että olisi toivonut hallitusohjelman olevan lähempänä leipäjonoja paras keino oikeudenmukaisen yhteiskunnan toteuttamiseen olisi mäkisen mukaan juuri verotuksen eikä vapaaehtoisuuden kautta nyt heikoimmassa asemassa olevat joutuvat pakosta kiristämään vyötään entistä tiukemmalle tämän vuoksi ei ansaitse tukea ja kannatan edustaja arhinmäen epäluottamusesitystä

värderade fru talman talouspolitiikan linjanvedossaan hallitus lupaa parantaa yrittämisen edellytyksiä sekä panostaa uusiin kestävän kasvun mahdollisuuksiin sääntelyn ja normien purku sekä kattavan yhteiskuntasopimuksen rakentaminen ovat muutamia esimerkkejä tervetulleista pyrkimyksistä on kuitenkin tärkeä muistaa että maamme taloutta ei käännetä kasvavalle kestävälle kasvu uralle minkä tahansa yrittämisen tai työn tekemisen kautta on hyvä mutta ei missään tapauksessa rakennamme toisillemme asuntoja tai pilkomme naapurille puita toivon vilpittömästi että hallitus ymmärtää korkean teollisen jalostusarvon sekä kasvaville markkinoille suuntautuvan viennin merkityksen ja potentiaalin maamme hyvinvoinnin rakentamisessa yksi uusi työpaikka korkean jalostusasteen vientiteollisuudessa luo automaattisesti useita muita uusia työpaikkoja alihankintaverkostossa logistiikassa palvelusektorilla ja niin edelleen olisinkin kaivannut hallitukselta huomattavasti syvällisempää pohdintaa ja kirjauksia juuri korkeaan osaamiseen perustuvan modernin teollisuuden toimintaedellytysten kehittämisestä ottaen huomioon strategisessa ohjelmassa puhutaan yksityiskohtaisesti esimerkiksi hevosen lannan käytön sallimisesta energiantuotannossa värderade fru talman pohjoismaisen ulottuvuuden ohittaminen lähes kokonaan hallituksen paperissa tuntuu erikoiselta siitäkin syystä että ruotsi on yhdessä saksan kanssa tärkein vientimaamme

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajat maininnat korkeakoulujen ja ja elinkeinoelämän yhteistyöstä innovaatioiden kaupallistamiseksi ovat hyviä mutta vaativat myös konkreettisia panostuksia koulutussektorin tieteen ja tutkimuksen valtavat leikkaukset eivät tähän isoon kuvaan oikein istu hallitus lupaa asettaa alkusyksyyn mennessä yksityiskohtaiset mittarit joilla arvioidaan tavoitteiden toteutumista tämän ei pitäisi olla vaikeaa julkiset tutkimus kehitys sekä infrapanostukset on tietenkin ohjattava pääasiallisesti sellaisille alueille ja aloille joilla nimenomaan teollinen jalostusarvo ja vienti ovat korkeimmillaan myös yritykset itse panostavat vahvasti tutkimukseen ja kehitykseen tätä kautta luodaan ja tuodaan uutta rahaa koko maamme hyvinvointipalveluiden rahoittamiseksi pidän hyvänä mainintaa siitä että osaaminen on koottava kansainvälisesti kilpailukykyisiksi keskittymiksi jos esimerkiksi vaasassa sijaitsevat pohjois euroopan johtavan energia ja cleantech keskittymän veturit jotka tuovat maahan miljardeja euroja työllistävät kymmeniätuhansia omassa ekosysteemissään päättävät lähteä vaasasta ja helsingistä on seuraava osoite kiina intia tai brasilia ei mikään muu suomen kaupunki on siis koko maamme etu että eri seutuja kehitetään niiden omista vahvuuksista lähtien ja että todella ymmärrämme ymmärrämme korkean teollisen jalostusarvon sekä kasvaville markkinoille suuntautuvan viennin merkityksen ja potentiaalin maamme hyvinvoinnin rakentamisessa

arvoisa rouva puhemies

hyviä asioita erityisesti koulutuksen leikkauksia on moitittu koulutuksen puolelle tulee kuitenkin useita positiivisia asioita otamme käyttöön digitaalisia oppimisympäristöjä uudistamme pedagogiikkaa parannamme koulurauhaa ja lisäämme tunnin liikuntaa koulupäivään lisäämme taiteen perusopetusta ja kulttuuritoimintaa haluamme myös lisätä työelämälähtöistä oppimista uudistamalla oppisopimuskoulutusta arvoisa puhemies erityisen iloinen olen etsivän nuorisotyön ja nuorten mielenterveyspalvelujen vahvistamisesta yhtä lailla tärkeää on lastensuojelun uudistaminen ja lapsiperheiden kotipalvelujen saatavuuden turvaaminen arvoisa puhemies opposition kritiikistä huolimatta uskon että omaishoidon resurssien parantaminen sekä perustulokokeilu ilahduttavat yli puoluerajojen kipeät leikkaukset tuntuvat monilla sektoreilla toimivaan demokratiaan kuuluu moniäänisyys sekä valveutunut oppositio maailman tapahtumat eurokriisi sekä viime hallituksen huono ja päätöskyvytön politiikka ovat ajaneet suomen välttämättömän eteen on kyettävä katsomaan peiliin yli puoluerajojen erityisen kipeää katsominen on nykyisille oppositiopuolueille sillä heidän harjoittamansa politiikka on ollut vauhdittamassa hallitsematonta velkakehitystä arvoisa rouva puhemies vaikka peiliin katsominen ja päätösten kestäminen tekee kipeää toivon että aiemman politiikan harjoittajat kykenevät antamaan itselleen anteeksi nykyinen hallitus haluaakin kutsua opposition mukaan rakentavaan vuoropuheluun sekä laittamaan suomea kuntoon hallituksen tekemät välttämättömät toimet varmistavat että voimme huolehtia toisistamme jatkossakin ja että jaettavaa olisi tulevaisuudessa enemmän

arvoisa puhemies olen todella huolissani siitä mitä hallitusohjelman linjaukset tarkoittavat heikoimmassa taloudellisessa asemassa oleville kansalaisille muun muassa indeksileikkaukset palvelumaksujen korotukset eläkkeensaajien asumistuen heikentäminen lääkekorvausten pienentäminen ja opintotuen leikkaukset vaikeuttavat vähävaraisten kansalaisten elämää erityisesti opiskelijat köyhät lapsiperheet ja pienituloiset eläkeläiset joutuvat näissä säästötalkoissa maksumiehiksi pahoin pelkään että olemme nyt toistamassa tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun aikana tekemiämme virheitä silloin tehtyjä säästöjä maksetaan edelleen ylisukupolvisesti nyt tehdyillä hallituksen päätöksillä esimerkiksi eläkeläisköyhyys uhkaa lisääntyä huolestuttavan paljon vaikka takuueläkkeeseen on tulossa korotus se ei kompensoi pienellä eläkkeellä elävien ikäihmisten toimeentulon heikennyksiä esimerkiksi eläkkeensaajien asumistuki voi vähentyä jopa lähes sadalla eurolla kun tähän lisätään vielä sosiaali ja terveyspalvelujen maksujen korotukset ja lääkekorvausten leikkaukset kirpaisee kokonaisuus erityisesti pienituloisia paljon sairastavia ikäihmisiä jo tällä hetkellä moni ikäihminen joutuu miettimään ostaako kaupasta ruokaa vai apteekista lääkkeitä näiden ihmisten määrä tulee kasvamaan ja monen hätä syvenemään pääministeri on todennut että päätökset tekevät kaikille kipeää nyt kuitenkin näyttää siltä että kipu kohdistuu lähinnä pienituloisiin kukaan ei kiistä sopeuttamistoimenpiteiden välttämättömyyttä mutta olisin toivonut että hallitusohjelmassa korostuisi myös kansalaisten hyvinvoinnin ja ihmisarvoisen elämän edistäminen yhtenä yhteiskuntapoliittisena päämääränä sosiaalisesti sosiaalisesti ja eettisesti kestävässä yhteiskunnassa yhteiskunnan tila arvioidaan kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevien ihmisten näkökulmasta tämä näkökulma on unohtunut tässä hallitusohjelmassa arvoisa puhemies pääministeri sipilä on puhunut paljon uudistamisesta hän on sanonut että sopeuttamistoimenpiteet pitää nähdä kehittämisenä olen itse ollut kymmenen vuotta muutosvalmentajana erilaisissa työyhteisöissä ja nähnyt miten kokeilukulttuuria ja pitkäjänteistä kehittämistyötä yhdistämällä saadaan todella hyviä uudistuksia ja tuloksia aikaan en siis missään tapauksessa vastusta kehittämistä mutta kehittämistä ei ole päiväkotien lapsiryhmien koon kasvattaminen se on lapsilta pois ottamista käytännössä se nimittäin tarkoittaa sitä että aikuisilla ei ole enää niin paljon aikaa pitää lapsia sylissään ja ohjata erityistukea tarvitsevia kehittämistä ei myöskään mielestäni ole peruskoulun luokkakokojen kasvattaminen se on oppilailta pois ottamista käytännössä se nimittäin tarkoittaa etteivät oppilaat saa enää niin paljon henkilökohtaista apua ja tukea tämä taas voi heikentää erityisesti erilaisten oppijoiden pysymistä normaalilla oppimispolulla ja tämä voi johtaa oppimisesta syrjäytymiseen pitkällä aikavälillä tämä se vasta kalliiksi yhteiskunnalle tuleekin arvoisa puhemies jotain hyvää minä hallitusohjelmasta löysin positiivista on panostukset omaishoitoon kotipalveluihin ja perhehoitoon näissä asioissa hallitus jatkaa susanna huovisen ministerinä aloittamia hyviä uudistuksia

arvoisa rouva puhemies

kohdistetut heikennykset eivät ole uudistuksia tai rohkeita päätöksiä tai vastuun kantamista vaan leikkauksia ja erittäin epäoikeudenmukaisia sellaisia arvoisa rouva puhemies suomen ei tule ei kannata eikä se voi kilpailla työvoiman hinnalla vaan osaamisella sekä hyvillä tuotteilla ja palveluilla lukuisissa kansainvälisissä vertailuissa suomen osaaminen ja koulutustaso on nostettu maan keskeisimmäksi kilpailukykytekijäksi tämän lisäksi varhaiskasvatus ja koulutus ovat keskeisissä rooleissa myös tasa arvon edistäjinä maksuton ja laadukas julkinen koulutusjärjestelmä on taannut meille jokaiselle mahdollisuuden sosiaaliseen nousuun ja sivistykseen arvoisa rouva puhemies subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoittaminen päivähoidon ryhmäkokojen kasvattaminen sekä perusopetuksen laadun parantamiseen ja opetusryhmien pienentämiseen tarkoitetuista valtionavustuksista luopuminen eriarvoistavat lapsia ja lapsiperheitä päiväkodeissa ja peruskouluissa työskentelevien työtaakka kasvaa ja työttömien lapsilla ei ole enää yhdenvertaista oikeutta varhaiskasvatukseen tämä politiikka vaarantaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tasa arvoistavaa tehtävää oppositiossa viime hallituskaudella olleet perussuomalaiset ja keskusta vastustivat silloin koulutusleikkauksia erityisesti toiselle asteelle nyt nämä puolueet ovat hallituksessa toteuttamassa vielä lisää leikkauksia jotka merkittävästi kohdistuvat juuri kaikista heikoimmassa asemassa olevaan opiskelijaryhmään eli ammattiin opiskeleviin nuoriin jo nyt ammattiin opiskeleville on tarjolla heikoimmat tukipalvelut ja vähiten lähiopetusta hallitusohjelman mukaan hallituksen kymmenen vuoden tavoitteena on nostaa suomalaisten osaamis ja koulutustasoa hallitusohjelman konkreettiset linjaukset ovat kuitenkin täysin ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa koulutuksesta ja tieteestä leikataan yli viisisataa miljoonaa ja tekesistä viedään satakolmekymmentä miljoonaa kolmannen lukukauden käyttöönotto vähentäisi yliopistojen henkilökunnan tutkimukseen ja tieteen harjoittamiseen käytettävissä olevaa aikaa hallitusohjelman liitteessä on myös esitetty tavoitteeksi että merkittävä osa korkeakouluopiskelijoista siirtyisi työelämään jo kandidaatin tutkinnolla ja että kelpoisuusehtoja erityisesti kuntien puolella tullaan päivittämään tätä mahdollistamaan lähtökohtana on maisterin tutkinnon suorittavien määrän vähentäminen viidenneksellä nykyisestä käytännössä tämä siis tarkoittaa että suomalaisten opiskelijoiden osaamistasoa lasketaan lukukausimaksujen käyttöön ottaminen eu ja eta maiden ulkopuolisille opiskelijoille tekee suomalaisesta korkeakoulutuksesta maksullista se on periaatteellisesti iso askel suomalaisen koulutuksen kaupallistamisen tiellä samaten hallitusohjelman kirjaukset opintotukeen tehtävistä leikkauksista yhdistettynä linjauksiin vähintään tuhannensadan euron suuruisen opintotuen kokonaistasosta tulevat todennäköisesti tarkoittamaan opintotuen lainaosuuden kasvattamista tai maisteritason opintotuen tekemistä kokonaan lainaan perustuvaksi nämäkin uudistukset maksullistavat suomalaisen korkeakoulutuksen ja pakottavat suomen nuorison velkaantumaan arvoisa rouva puhemies tästä syystä kannatan edustaja arhinmäen epäluottamusesitystä

huoleni aihe on kuitenkin maanviljelijät jo nyt maanviljelijöiden taloudellinen tilanne on erittäin huono ja siitä huolimatta hallitusohjelman liitteessä ehdolliset toimenpiteet hallitus uhkaa alentaa sekä lfa että ympäristötukea lfa tuen tarkoitus on edistää maanviljelyä niillä alueilla joilla kannattavuus muuten olisi heikko samanaikaisesti hallituksen yhtenä tavoitteena on nostaa ruuan tuotannon kannattavuutta siksi ihmettelenkin miten hallituksen matematiikka toimii valtio ei voi hallita markkinoita eikä hintojen kehitystä valtio voi parantaa tilannetta tukieuroilla tai veronalennuksilla siksi minusta erityisesti lfa tuen mahdollinen leikkaaminen onkin hallituksen määränpään vastaista

hallitus ei ole sanallakaan maininnut yhtä kysymystä joka viime eduskuntakaudella herätti ristiriitaa eli miten turvataan ammattikalastajien toimintaedellytykset vapaa ajankalastajien tilanne tilanne kyllä turvataan mutta ei pienyrittäjien joiden tilanne on jo nyt vaikea kaiken lisäksi kalastajille tulee vielä maksettavaksi uusi vero venevero näinkö hallitus vähentää byrokratiaa lisäämällä uusia veroja ammattikalastajien pääasiallinen tehtävä on tuoda kotimaista kalaa kuluttajien pöytiin hallitusohjelmassa sanotaan että toteutetaan lohi ja meritaimenstrategiaa itämeren lohikantojen varmistamiseksi aikooko hallitus valita strategiasta vain haluamiansa osia vai toteuttaako se strategian kokonaisuudessaan johon kuuluvat myös lohikiintiöt ja ammattikalastajien

arvoisa rouva puhemies oopperalaulaja jaakko ryhänen sanoi minulle että sali on ehkä paras sali missä olen koskaan laulanut ja kyllähän täällä aikamoista protestilaulua on kuultu tänään ja suoraa huutoakin ainakin televisiosta kuulemma on tullut ihan huutoa mutta tosiasia on kuitenkin se että sipilän hallitus joutuu tekemään maamme tulevaisuuden kannalta hankalia mutta välttämättömiä päätöksiä työttömyys on korkealla talouskasvu hiipunut vienti ei on rapautunut ja meidän täytyy tehdä sisäinen devalvaatio velaksi emme voi pidemmän päälle elää omaishoitoon on on tulossa panostusta hyvä näin mutta toivon kuitenkin että hallitus ja eduskunta vielä tarkastelisivat hallitusohjelman kokonaisvaikutusta eläkeläisiin taitetun indeksin vuoksi eläkeläiset ovat jääneet jälkeen ansiotason kehityksestä viime hallituskaudella taitettuakin indeksiä vielä leikattiin eikä eläketulovähennyksen muutos kompensoinut leikkauksesta kuin osan ja senkin vain osalle eläkeläisistä nyt valitettavasti joudutaan jäädyttämään kansaneläkeindeksiin ja kuluttajahintaindeksiin sidotut korotukset ja tätä jos vain varaa on jossain vaiheessa pitäisi korjata takuueläkettä nostetaan se on hyvä asia mutta tähän korotukseen tulisi liittää ainakin vastaava kansaneläkkeen korotus koska muussa tapauksessa ne pientä työeläkettä saavat joiden eläketurvasta osa on kansaneläkettä jäävät ilman korotusta säästölistaan sisältyy myös eläkeläisten asumistuen muuntaminen yleiseksi asumistueksi jolloin osalla tuki kyllä nousee mutta suurimmalla osalla ei vaan päinvastoin laskee verotusta kevennetään korottamalla työtulovähennystä yleisesti sama korotus pitäisi tehdä myös kuntien ja valtionverotuksen eläketulovähennykseen arvoisa puhemies on hyvä asia että tiestön korjausvelan vähentämiseen ollaan laittamassa kuusisataa miljoonaa euroa tällä työllistetään myös erittäin paljon maansiirtourakoitsijoita toivon mukaan myös uusiin liikennehankkeisiin jossain vaiheessa saadaan rahaa sitä kysyinkin liikenneministeriltä että toivottavasti se väylärahasto jossain vaiheessa saadaan henkilöltä joka on onnistunut keräyksissä aika hyvin omassa aikaisemmassa toiminnassaan hyvä että suomi ottaa käyttöön raskaan liikenteen tienkäyttömaksun kustannus kompensoidaan kotimaiselle ammattiliikenteelle ja toivottavasti se sitten kompensoidaan todellakin ettei siitä jää osa jonnekin sinne byrokratian rattaisiin tienkäyttömaksut ovat tehokas keino kerätä maksuja myös ulkomaiselta ammattiliikenteeltä ja ne tulisi kohdistaa nimenomaan tieverkon kehittämishankkeisiin hallituksen on tehtävä kyllä nopeasti päätös autoverosta markkinahäiriöiden välttämiseksi autoveron kompensointi ajoneuvoverolla edellyttää riittävää siirtymäaikaa ja korotus tulee kohdistaa siihen autokantaan joka nyt hyötyy autoveron laskusta korkean autoveron jo maksaneiden ei pidä joutua muutoksen maksumiehiksi autoveron alentaminen on hyvä asia se edistää autokannan uusiutumista ja vähäpäästöisempiä autoja ja myös vaihtoautojen hinnat putoavat jolloin niitä saavat edullisesti myös vähätuloisemmatkin arvoisa puhemies hallitusohjelma lupaa oikeudenmukaisuutta maankäyttöön oikeutta rakentaa omalle maalle korostetaan tämä on hyvä asia maankäytön ohjausvaltaa ja vastuuta siirretään valtiolta kunnille ja rakentaminen haja asutusalueille joustavoituu

mutta kun ohjelma korostaa kehittyneitä puhdistusprosesseja yhdyskuntalietteille kiertotalous voi laajentua ilman maaperän laadun heikentymistä arvoisa puhemies päinvastoin kuin media on väittänyt kulttuurilaitoksilta ei leikata kulttuuri on yksi hallituksen kärkihankkeista siksi siihen panostetaan henkilökohtaisesti korostan sitä että tekijänoikeuksista on pidettävä kiinni myös digitalisaation aikana erinomaista on se että hallitusohjelmaan on kirjattu tekijänoikeustulojen ohjaamisella yritykseen verotuksellisesti kannustavampi menetelmä sehän on jo ruotsissa ja saksassa toiminnassa yleisradion tulevaisuus on turvattava koska se tärkeä julkisen palvelun tehtävä ja sen kulttuuritehtävä ja valistustehtävä on on erittäin suuri pienyrittäjät ovat tärkeitä suomen taloudelle ja täytyy hyvä asia oli nimenomaan tämä että nyt henkilöyritykset ja liikkeenharjoittajat pääsevät myös yritysvähennyksen piiriin mutta ennen kaikkea tuo investointivaraus olisi tärkeä pienille yrityksille että he selviävät veroitta silloin jos investoidaan uuteen ja nimenomaan työhön kiitos siitä että byrokratiaa tullaan vähentämään toivon mukaan näin tapahtuu ja vientiä tuetaan rahallisesti pk sektoria kehitetään täältä voidaan saada juuri niitä kaivattuja työpaikkoja millä sitten sitä kaikkea hyvää ihmisille tarjotaan toivon mukaan lähdemme taloudelliseen kasvuun jolloin kaikkia leikkauksia ei tarvitse tehdä

arvoisa rouva puhemies

tässä on todellakin tänään täysistuntosalissa kuultu eduskuntavaaleista on kulunut kuusi viikkoa ja suomelle valittu uusi eduskunta on aloittanut työskentelyn käsittelyssämme on nyt valtioneuvoston tiedonanto pääministeri sipilän hallituksen ohjelmasta uusi hallitusohjelma muodostettiin jämäkästi ja uudistuvasti oululaisena diplomi insinöörinä sanoisin että jokseenkin prosessikaaviomaisesti suomen tilanne on sen kaltainen että saman pöydän ääreen kokoontuvien päättäjien ja vastuunkantajien on oltava valmiita tekemään aitoja niin hallinto kuin työelämäuudistuksia ja siten kantamaan kortensa kekoon suomen yhteisen tulevaisuuden eteen

siitä että vastavalittu hallitus on valmis työntekoon luomalla ja käyttämällä niitä työkaluja jotka lisäävät suomalaista työtä työpaikkoja ja yrittäjyyttä hallituksen suunnitelmissa uudistusten keskiössä on oltava kansalainen vapauden ja vastuun tasapaino tahto kokeilla uskallus epäonnistua ja tarvittaessa jopa muuttaa kurssia sekä kyky nähdä hallituskautta pidemmälle tässä vaiheessa on kiitettävä siitä että isänmaamme kannalta elintärkeä yhteinen näkemys taloustilanteesta ja tahtotila vaikeillekin päätöksille on löytynyt kiitokset tästä niin hallituksen tunnustelija arvoisa pääministeri sipilälle kuin ministeri soinille ja ministeri stubbille hallitusohjelmassa merkittävää työ ja työllisyyttä lisäävät uudistukset työllä tämä maa on nostettu ja rakennettu ja niin tulee olemaan jatkossakin työelämään kohdistuvat muutostarpeet ovat nyt ja lähitulevaisuudessa tärkeämpiä kuin ehkä koskaan aikaisemmin siksi on erityisen tärkeää että hallitus tekee mahdollistavia osa aikatyötä ja joustavuutta edistäviä valintoja jo linjapaperissaan panostusten ja uudistusten kautta yrittäjät kykenevät tekemään niitä investointeja joista on tällä hetkellä huutava pula ja jotka tuottavat uusia työpaikkoja siten saamme talouden rattaat pyörimään hallitusohjelma linjasi myös työvoimahallinnon kokonaisuudistuksesta joka tukee työllistymistä kokonaisvaltaisen uudistuksen tavoitteena on helpottaa työmarkkinoiden kohtaanto ongelmia purkaa passivoivia passivoivia toimia yhdenmukaistaa työvoimahallinnon tulkintoja sekä painottaa resursseja passivointitoimien sijaan aktivoiviin toimenpiteisiin

meillä on yhteiskunnassa ehkä enemmän resursseja kuin koskaan aikaisemmin mutta valitettavasti olemme myös kyenneet hukkaamaan niitä liiankin tehokkaasti tarvitsemme uudenlaista kokeilukulttuuria tavoitellaan innovatiivisia ratkaisuja parannetaan palveluita edistetään omatoimisuutta ja yrittäjyyttä sekä vahvistetaan alueellista ja paikallista päätöksentekoa ja yhteistyötä kokeilussa hyödynnetään asiakas eli kansalaislähtöisiä toimintatapoja oulun kaupunki on panostanut voimakkaasti työllisyyden edistämiseen muun muassa nuorten kesätyöseteleihin opiskelijoille tarjottaviin harjoittelupaikkoihin ja oppisopimuksen kuntalisään oulun kaupunki onkin yhdessä oulun seudun kuntien kanssa esittänyt että oulun seutu asetettaisiin nuorisotyöllisyyden kokeilualueeksi tätä kautta oulun seutu saisi mahdollisuuden edetä ja toimia nuorisotyöllisyyden kokeilualueena oulun seutu on näet maamme seuduista ainut jossa työelämään tulevat ikäluokat ovat suurempia kuin työeläkkeelle jäävien ikäluokat seutu on maamme nuorinta kaupunkilaisten keski ikä on kolmekymmentäkuusi pilkku viisi vuotta ja olisi koko suomen etu että suurin osa nuorista saisi koulutuksen lähellä synnyinseutua varsinkin kun oulu on koko pohjoisen skandinavian osaamiskeskus arvoisa rouva puhemies sipilän hallitusohjelma luo puitteet uudistaa rakenteita katsoa pidemmälle tulevaisuuteen koota osaajia yhteisten innovaatioiden äärelle sekä tiivistää koulutuksen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän yhteyksiä euromääräiset säästöt tuntuvat kovilta uskon ettei kukaan tässä salissa käy sitä kiistämään samalla ne ovat kuitenkin välttämättömiä kun haluamme rakentaa rakasta isänmaatamme hangosta utsjoelle arvoisa puhemies aika käy vähiin ja oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtajana olen aloittanut aina valtuuston kokoukset mietelauseella loppuun mietelause jonka valitsin uudelle hallitukselle ja eduskunnalle sitä käytti aikanaan valtiovarainministerinä ja pääministerinäkin toiminut katainen vain sanakirjassa menestys tulee ennen työtä näillä sanoilla tuen sipilän hallitusta ja sen hallitusohjelmaa kiitos

rouva puhemies mikään ei ole hyvää eikä pahaa ennen kuin se on sellaiseksi todistettu tällä shakespeareläisellä lähtökohdalla ajattelin tarkistella hallitusohjelmaa kun siihen tartuin hallitusohjelmassa on aivan oikein keskitytty keskitytty kilpailukyvyn vahvistamiseen ja talouden tasapainottamiseen ja työn korostamiseen tämä on erittäin hyvä juttu mutta se mikä ohjelmasta puuttuu on oikeudenmukainen taakanjako ja tasa arvon edistäminen se on taas paljon huonompi juttu eniten huolestuttaa se että säästöpäätökset kasautuvat samoille ihmisille hallitus säästää yhteensä pari miljardia ihmisiltä jotka eniten tarvitsevat hyvinvointivaltion tukea joskus tuntuu siltä että meidän pohjoismainen hyvinvointivaltio on pikkuhiljaa liukunut ensin hyvinvointiyhteiskunnaksi ja nyt se on liukumassa hyväntekeväisyysyhteiskunnaksi nämä kaikki kolme asiaa ovat täysin erilaisia valtioita valtiovarainministeriön arvion mukaan leikkaukset kohdistuvat eniten opiskelijoihin työttömiin eläkkeensaajiin ja lapsiperheisiin ja tarkempi tarkastelu osoittaa säästöt ja maksujen korotukset myös kasautuvat tässä keskustelussa on sanottu että on selvää että hyvinvointiyhteiskunnan tukia ja palveluja tarvitsevat ovat herkästi juuri niitä osapuolia jotka säästöissä kärsivät näin varmasti on koska he koska he saavat valtiolta paljon mutta kohtuutonta on se että hyvätuloiset eivät osallistu ollenkaan taakanjakoon päinvastoin he saavat palkakseen veronkevennyksiä valitun politiikan riskinä on se että kotimarkkinat hiipuvat kulutuskysynnän hiipuessa säästöt kohdistuvat ihmisiin joilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin käyttää kaikki rahansa kotimarkkinoilla jopa imf jota suomi yleensä arvostaen on kuunnellut korostaa malttia varjella kasvun siemeniä suomessa ja etupainotteiset leikkaukset uhkaavat hyydyttää suomen orastavan kasvun hallitus puhuu ohjelmassaan luottamuksesta luottamuspääoma onkin ollut yksi suomen ehdottomista vahvuuksista työmarkkinoilla kolmikantainen yhteistyö on tuottanut vakautta ja työrauhaa sopimusyhteiskunta on hidas ja jäykkä joskus mutta vastapainoksi se on vakaa ja luotettava nyt hallitus hakee hintakilpailukykyä viennin vahvistamiseksi osaaminen ja tuottavuus uhkaavat jäädä sivurooliin hallitus on päättänyt oman linjansa ohjelmassaan ja se asettaa työmarkkinajärjestöt kohtuuttomaan tilanteeseen erityisesti työntekijäjärjestöt eklle on on katettu herkullinen pöytä sen toiveet hallituksen yhteiskuntasopimukseen valmiiksi kirjoitettu työntekijäpuolelle tarjotaan kitkerää keittoa ja pahiksen roolia jos kilpailukykyloikkaan johtavaa yhteiskuntasopimusta ei synny hallitus paikkaa purukumilla rikki menneen kilpailukyvyn on vaikea ymmärtää miten aikuiskoulutustuen leikkaaminen tutkimus ja tuotekehityspanosten leikkaaminen yliopistojen rahoituksen leikkaaminen tai työttömyysturvan leikkaaminen edistävät kilpailukykyä nehän ovat niitä lääkkeitä joita tarjotaan jos tuota sopimusta ei synny

normien purussa hallitus keskittyy yritysten vapauksien lisäämiseen jos norminpurku tuottaa lisää työpaikkoja niin se on hyvästä mutta jos se tuottaa epävarmuutta tai uhkaa ympäristöä niin silloin se kääntyy pahaksi lisää talvivaaroja työpaikkoja tavoitellessa emme todellakaan tarvitse koska se on kallista puuhaa yksilön kohdalla taas linja on hieman toinen erityisesti jos yksilö on työtön tai tarvitsee hyvinvointivaltion turvaverkkoja heidän kohdallaan vapaus vähenee ja byrokratia kasvaa ja köyhyys uhkaa kasvaa etsin kovasti kohtia joissa hyvätuloinen ihminen osallistuisi lamatalkoisiin enkä montaa ohjelmasta löytänyt veronmaksu siinä saamme kevennystä venemaksu kyllä jos vene on uusi päivähoitomaksu jos lapsia on kiinteistöveron korotus nämä osallistumiset kyllä taitavat kompensoitua pois kun verotusta kevennetään ja ainahan voi uuden auton jos näyttää siltä että joutuu maksumieheksi

arvoisa rouva puhemies

puolittaa fossiilisen öljyn tuonti on paitsi välttämätön myös viisas onkin annettava hallitukselle tunnustusta siitä että energiapoliittiset linjaukset ovat kunnianhimoisia toivon että hallituksella riittää kestävyyttä pistää nämä tavoitteet myös toimeen kotimainen uusiutuva energia on kaikkien eduskuntapuolueiden asialistalla ja sen edistämiseksi on tehtävä yhteistyötä yli puoluerajojen jos hallituksen asettamat tavoitteet halutaan saavuttaa on työ aloitettava nyt syitä meillä on lukuisia yksi niistä on se että energiaremontti on äärimmäisen järkevä kansantaloutemme kannalta arvoisa puhemies julkinen valta mahdollisti aikoinaan nmt verkon rakentamisen tämä avasi nokialle tien ryhtyä valmistamaan matkapuhelimia suomalaisille suomalaiset taas olivat innostuneet ostamaan matkapuhelimia kehittää puhelimista yhä parempia kun muu maailma heräsi matkapuhelinbuumiin muutamaa vuotta myöhemmin löytyivät maailman parhaat matkapuhelimet suomesta nokia ei olisi koskaan onnistunut valloittamaan maailmaa ilman toimivia kotimarkkinoita juuri sen vuoksi suomalaisilla yrityksillä on oltava mahdollisuus kehittää tuotteitaan ensin kotimaan markkinoille ennen kuin niillä on edellytyksiä lähteä valloittamaan maailmaa tämä on syytä pitää mielessä kun etsimme sitä seuraavaa nokiaa tämä on syytä pitää mielessä cleantechistä suomen seuraavaa vientivalttia ilmastonmuutos on aikamme suurin uhka ehkä nurinkurista kyllä se on myös aikamme suurin bisnesmahdollisuus pian lähes kaikissa maailman valtioissa ryhdytään taisteluun ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi koska ihmiskunta ei kuitenkaan lakkaa tarvitsemasta energiaa on meidän kehitettävä uusia tapoja tuottaa energiaa ja tällä kertaa puhtaasti suomesta löytyy enemmän kuin tarpeeksi insinööritaitoa myös puhtaiden teknologioiden saralla siitäkin huolimatta olemme jäämässä muun maailman jalkoihin erityisesti globaalisti merkittävien aurinkoenergian ja tuulivoiman osalta tämä voidaan korjata olennaista on muuttaa pelisääntöjä siten fossiilisten polttaminen ei enää kannata jokaiselle kansalaiselle tulisi olla taloudellisesti kannattavaa ryhtyä käyttämään uusiutuvaa energiaa esimerkiksi nettomittarointi on erinomainen keino se tarjoaa jokaiselle suomalaiselle mahdollisuuden ja syyn ryhtyä itse energiantuottajaksi tämä synnyttäisi kysyntää johon suomalaiset cleantech yritykset lähtisivät varmasti myös vastaamaan maailmalla energiamurros on jo pitkällä seuraavan viidentoista vuoden aikana uusiutuvaan energiaan investoidaan globaalisti jopa yhdeksäntuhatta miljardia euroa se on paljon rahaa paljon bisnestä ja suomalaisilla yrityksillä tulisi olla parhaat mahdolliset edellytykset päästä ottamaan osansa hallitusta tarvitaan nyt hajautetun uusiutuvan energian esteiden raivaamisessa muutos ei saa kaatua pitkittyviin lupaprosesseihin ammattivalittajiin tai vanhan energia energia alan itsekkäisiin etuihin hallituksen lupaama uusi tukijärjestelmä on saatava voimaan mahdollisimman pian sillä meillä ei ole aikaa hukattavaksi nokia ei olisi koskaan noussut jos nmt verkon kehittämistä olisi hankaloitettu valtiovallan taholta arvoisa puhemies erityisesti öljynkäytön puolittaminen on kova tavoite pääministeri sipilä ja minä molemmat tiedämme miten erinomaisia nykyiset sähköautot ovat toisin sanoen se teknologia jolla liikenteestä tehdään puhdasta on jo täällä öljystä voidaan päästä eroon nyt meidän luotava kuluttajille riittävät verokannustimet jotta päästöttömät autot saadaan yleistymään suomen teillä energiaremontti on suomelle huikea taloudellinen mahdollisuus se avaa suomalaisille yrityksille kanavan globaaleille markkinoille energiaremontti luo työpaikkoja ja se tekee suomalaisista riippumattomampia öljyn hinnan heilahteluille ja tämä kenties tärkeimpänä jos puolittaisimme öljyn kulutuksen säästäisimme kolme pilkku viisi miljardia euroa ulkomaan ostoissamme joka vuosi sen sijaan että raha menisi jatkossakin venäläisille öljy yhtiöille tuo kolme pilkku viisi miljardia voitaisiin käyttää suomalaisten yritysten tuottamaan puhtaaseen energiaan hyvässä energiapolitiikassa piilee paljon vastauksia suomen nykyisiin ongelmiin ehkä enemmän kuin moni uskookaan

arvoisa rouva puhemies

oli todella karua luettavaa se oli pahempi kuin olin kuvitellut pahempi kuin pahimmassa painajaisunissanikaan olin voinut kuvitella en olisi arvannut että perussuomalaiset ja keskusta olisivat lähteneet näin radikaalisti romuttamaan niitä hyvinvointivaltion rippeitä jotka meillä vielä ovat jäljellä suuri pettymys hallitusohjelma julkaistiin emme todellakaan oppositiossa ilakoi näiden leikkausten edessä vaan me olemme huolissamme siitä miten yhteiskuntamme yhteiskuntamme vähäosaisimmille käy miten käy pienituloisille eläkeläisille lapsiperheille opiskelijoille ja niille kansalaisille jotka kaikista kipeimmin tarvitsevat yhteiskuntamme huolenpitoa pääministeri sipilä totesi että kaikkiin sattuu ei taida sattua kaikista rikkaimpiin ja hyväosaisiin vaan nimenomaan niihin heikoimmassa asemassa oleviin sattuu todella paljon ja kipeää kovaa palveluilta otetaan rahaa pois montaa kautta koulutukseen ja varhaiskasvatukseen tehtävien leikkausten lisäksi huomio kiinnittyy kuntien valtionosuuksien valtionosuuksien jäädytyksiin mikä leikkaa suoraan peruspalveluista tosin sosiaalisia ja terveysongelmia ehkäisevien kulttuuri liikunta ja koulutuspalveluiden yksityistämistä helpotetaan vastauksena kuntien rahapulaan kahdeksansadan miljoonan suorien sosiaaliturvaleikkausten ja yhteiskuntasopimuksen nimissä ay liikkeeltä kiristettävien palkanalennusten myötä ostovoima jatkaa en ymmärrä miten kotimarkkinoiden kurjistaminen auttaa vientiteollisuutta elpymään ei mitenkään päinvastoin ostovoima laskee ja työllisyystilanne vain pahenee tarpeellinen yhden pilkku kuuden miljardin investointipaketti työllistää ja mahdollinen tuloveron lasku lisää hieman kotitalouksien käytössä olevaa rahaa mutta samalla veroale vähentää entisestään hyvinvointipalveluiden rahoituspohjaa

arvoisat edustajat täällä käytettiin hyviä puheenvuoroja siitä että hallitusohjelmassa tehdyt leikkaukset kuvastavat arvovalintoja ja niistähän tässä politiikassa on kysymys me leikkaamme sieltä mistä katsomme että pystymme leikkaamaan eikö näin ole ja valitettavasti tämä hallitusohjelma sisältää äärimmäisen oikeistolaisia arvovalintoja siellä otetaan meidän peruspalveluista kaikilta tosiaan niiltä heikoimmassa asemassa olevilta otetaan julkisista palveluista lapsista lapsiperheitä rokotetaan siis lakkauttamalla lapsilisien indeksikorotukset huonontamalla vanhempainrahaa ja poistamalla subjektiivinen päivähoito päivähoito oikeus kauppojen aukioloaikojen vapautus tulee aiheuttamaan ongelmia jos kunnissa ei ole tarjolla riittävästi hoitopaikkoja lisääntyvissä vuorotöissä käyville tämähän on jo monilla aloilla ongelma aamu ja iltapäivätoiminnasta otetaan sinne laitetaan maksua lisää vanhemmille ja myös sitten tiukennetaan maksujen perimättömyysmahdollisuutta päivähoitomaksuihin tulee myös korotukset arvoisa rouva puhemies liikenne ja viestintävaliokunnan jäsenenä pidän tarpeellisena kuudensadan miljoonan investointipaketin varaamista liikenteeseen mutta eihän se riitä rahoitusta myös kohdentaa uudelleen eli siirtää uusista hankkeista perusväylänpitoon ja yksityisteiden korjaamiseen alan järjestön mielestä kahden pilkku neljän miljardin korjausvelkaan pitäisi vastata vähintään kolmellasadalla miljoonalla vuodessa yksityiskohtaisempaa listaa näistä liikennehankkeista ei ole olemassa autoveron alentaminen voi nopeuttaa autokannan uusiutumista ympäristöystävällisemmäksi mutta eihän köyhillä kansalaisilla ole varaa ostaa uusia autoja sen sijaan puolet alennuksesta otetaan kuitenkin takaisin vuosittaisen ajoneuvoveron korotuksella mikä sekin kohdistuu auton omistamiseen eikä huomioi sitä että pitkien välimatkojen pohjois ja itä suomessa auto on erilainen välttämättömyys kuin paremman joukkoliikenteen ruuhka suomessa joukkoliikenteen ongelmia muuten syvennetään vähentämällä sille maksettua tukea viidellätoista miljoonalla lakivaliokunnan jäsenenä kiinnostavaa on että tuomioistuinten työtaakkaa halutaan vähentää vaikeuttamalla jatkokäsittelyn saamista seuraavaan oikeusasteeseen missä on sipilän soinin ja stubbin mainostama rikkaiden osallistuminen talkoisiin miksi ei oteta käyttöön varallisuusveroa josta myös perussuomalaiset vaalien alla kovasti mesosivat tuolla turuilla ja toreilla vaaditte silloin että rikkaidenkin täytyy osallistua aivan oikein vaaditte silloin kaikkia osallistumaan näihin talkoisiin mutta hallitusneuvotteluissa te annoitte periksi jostain syystä kannatan edustaja arhinmäen epäluottamuslausetta

hallitusohjelmassa on monia puutteita ja siinä on myös kirjauksia joita ei missään tapauksessa voi hyväksyä kuten sivistyssektorin ja opiskelijoiden lasten ja ja nuorten määrärahojen liian rajuja leikkauksia tällä tavalla ei rakenneta tulevaisuuden kilpailukykyistä avointa ja osaavaa suomea samalla on myönnettävä että hallitusohjelma sisältää myös monia hyviä asioita omalta osaltani minun on helppo hyväksyä taloudellisen tilanteen kuvaus ja suurin osa tavoitteista ja toimenpiteistä jotka tähtäävät yrittäjyyden ja työnteon edistämiseen ilahduttavaa on myös se että hallitus aikoo vakavissaan ryhtyä töihin tarpeettoman sääntelyn ja byrokratian poistamiseksi

sipilän hallituksen ohjelmassa todetaan että meillä on rikas kieli ja kulttuuriperintö ja että vaalimme kaksikielistä suomea se on hyvä mutta se onkin ainoa kirjaus maan kaksikielisyydestä ja se ei minun mielestäni riitä hallituksen tulee pidentää kansalliskielistrategian voimassaoloa ja mahdollistaa että oikeusministeriön asettama kansalliskieliverkosto jossa on vastuuhenkilöitä kaikista ministeriöistä ja valtioneuvoston kansliasta jatkaa työtään ja kehittyy myös tämän hallituskauden aikana

aikaisemmin tänään täällä salissa vastannut edustaja haglundin kysymykseen kansalliskielistrategiasta toivottavasti saamme vastauksen tekojen muodossa erityisen tärkeää on että hallitus tulevien hallintouudistusten suunnittelussa varmistaa että viranomaiset voivat turvata asukkaiden perustuslain mukaiset kielelliset oikeudet hallituksen tulee myös turvata resurssit niin että uudistukset eivät heikennä viranomaisten kykyä turvata kielellisiä oikeuksia käytännössä

uusi hallitusohjelma sisältää maatalouden kannalta valitettavasti myös asioita jotka eivät ole kovin hyviä on huolestuttavaa että suoria tulotukia aiotaan leikata erityisesti luonnonhaittakorvausta ja ympäristötukea sillä ne vaikuttavat välittömästi viljelijöiden tulotasoihin arvoisa puhemies hallitusohjelmassa on täysin ylimitoitettuja leikkauksia jotka kohdistuvat koulutukseen nuoriin ja lapsiin hallitusohjelmassa ei riittävästi huomioida sukupuolten välistä tasa arvoa ja sitä miten oikeudenmukaisuutta halutaan parantaa yhteiskunnassamme ei myöskään riittävästi huomioida pohjoismaista yhteistyötä suvaitsevaisuutta kehitysapua tai maamme kaksikielisyyttä

arvoisa rouva puhemies

on erittäin hyviä asioita meidän kymmenen vuoden tavoitteemme on se että suomalaiset voisivat paremmin ja kokisivat pärjäävänsä erilaisissa elämäntilanteissa jokaisen suomalaisen jokaisen kansalaisen pitää kokea voivansa vaikuttaa voivansa tehdä valintoja tässä yhteiskunnassa ja ottaa myös vastuuta sosiaali ja terveydenhuollossa kuten täällä on jo varmasti puhuttukin moneen kertaan painopiste on voimakkaasti ennaltaehkäisyssä ennalta ehkäisevät palvelut joka tapauksessa pitkässä juoksussa ovat huomattavasti edullisempia kuin korjaavat palvelut joita niitäkin tässä yhteiskunnassa tarvitaan me emme koskaan pääse eroon myöskään korjaavista palveluista mutta nekin voidaan järjestää järkevästi ja uusilla tavoilla hoitoketjut on meidän saatava sujuviksi ja meidän on saatava tietojärjestelmät vihdoinkin toimimaan minä uskon että yhteisillä varoilla tässä isossa uudistuksessa me saamme enemmän terveyttä ja hyvinvointia aikaiseksi itse sain tehdä työtä tuossa hyvinvointiryhmässä ja mielestäni erinomaisen hieno tavoite ja hieno hieno kärkihanke on se että me toteutamme lapsi ja perhepalvelujen muutosohjelman tässä salissa on puhuttu pelkästään leikkauksista ja sopeutuksista ja sanottu että nyt perheet lapset ja nuoret hylätään mutta minun mielestäni se kyllä ei ole ihan koko totuus me tässä lapsi ja perhepalvelujen muutosohjelmassa lähdemme siitä että me otamme huomioon perheiden monimuotoisuuden ja haluamme todellakin edistää lapsen etua me haluamme vahvistaa vanhemmuutta ja matalan kynnyksen palveluita palvelut on järjestettävä lapsi ja perhelähtöisesti nimenomaan hallintorajat ylittäen erotilanteissa on turvattava lapsen etu ja oikeus kumpaankin vanhempaan isovanhempiin ja lähipiiriin niin hyvin kuin se on mahdollista tämä päivänä tilanne on se että esimerkiksi monet isovanhemmat jäävät erotilanteissa täysin tyhjän päälle on suorastaan sellainen buumi yhteiskunnassa että monet isovanhemmat syrjäytetään lapsen elämästä tästä tulee ainakin minulle kovasti paljon palautetta kentältä ja minä olen iloinen että tätäkin asiaa nyt tässä hallitusohjelmassa todella painotetaan miksi hallintorajat ylittäen meillä pannaan sosiaali ja terveyspalveluihin valtavasti resursseja mutta minusta on hirveän tärkeätä että ne palvelut nyt avataan ja katsotaan mihin ne resurssit sijoittuvat minä väitän että kaikki resurssit eivät kohdistu oikeisiin paikkoihin minä voin tässä yhteydessä ottaa myös mielenterveyspalvelut esille koska ne koskevat kaikenikäisiä suomalaisia ja minä olen käynyt keskusteluja kaikkien suomalaisten mielenterveysjärjestöjen kanssa kaikki kaikki heidän edustajansa totesivat että että sillä puolella ei niinkään tarvita lisää resursseja mutta tarvitaan ihan oikeasti sitä parempaa resurssien kohdentamista siksi on minusta tärkeätä että me muistamme myös tämän että pelkästään raha ei riitä parantamaan palveluita vaan juuri se että me tiedämme ja katsomme ne vaikuttavat keinot millä me pystymme niitä palveluita parantamaan me aiomme nyt tässä tämän neljän vuoden aikana kyllä tämän kokonaisuuden perata sitten on ilman muuta otettava käyttöön perheystävällisen työpaikan toimintamalleja ja ja niitä on vietävä käytäntöön vielä ehdin sanoa tässä ennen kuin puheenvuoroni päättyy että että minä olen iloinen että omaishoitajien asemaa vihdoin parannetaan siitä on puhuttu aika monta hallituskautta nyt sitä parannetaan ja perhehoitoa sekä lyhyt että pitkäaikaista lisätään se tarkoittaa sitä että omaishoitajat saavat lomittajia paremmin lyhytaikaisen perhehoidon avulla koska me tarvitsemme vanhuspalveluiden uusia välimuotoisia hoitopaikkoja niin toimeksiantosuhteinen hyvin tuettu perhehoito on erinomainen mahdollisuus saada esimerkiksi alkavaa muistisairautta sairastavia ikäihmisiä inhimillisen ja yhteiskunnalle edullisen hoidon pariin tässä muutamia hyviä asioita hallitusohjelmasta

arvoisa puhemies hallitusohjelman työllisyyslinja lähtee siitä oletuksesta että suomen talouden suuri ongelma ovat liian suuret palkkakustannukset jotka ovat syöneet kilpailukykyä niinpä työmarkkinaosapuolia painostetaan alentamaan palkkoja työajan pidennyksillä on kysyttävä miten osaamiseen tietoon ja teknologiaan perustuvassa yhteiskunnassa voidaan ajatella että tuottavuutta ja saadaan oikeasti kasvuun työaikaa mekaanisesti pidentämällä työajan pidennykset lisäävät työttömyyttä jos sama työ tehdään pienemmällä porukalla on pakko kysyä eikö ole hullujen hommaa pidentää työpäivää tilanteessa jossa lähes puoli miljoonaa suomalaista on täysin vailla työtä kasata enemmän työtä jo niille keillä sitä on ennestään samaan aikaan saksassa ja ruotsissa tehdään työajan lyhentämisen kokeiluja tuottavuutta parannetaan työprosesseja parantamalla teknologisilla innovaatioilla oikeilla strategisilla valinnoilla hyvällä työilmapiirillä ja osaamisella palkka on erityisesti teollisuudessa vain yksi kilpailukyvyn komponentti toki kilpailukykyyn vaikuttavat myös infrastruktuuri sääntelykehys verotus ja yleinen yhteiskunnallinen ympäristö tuottavuus tehdään yrityksissä ja työpaikoilla mutta poliittisilla päätöksillä ja sopimuksilla voidaan luoda puitteita laskennalliseen tuottavuuteen ja kilpailukykyyn vaikuttaa myös kysyntä sillä se vaikuttaa siihen kuinka tehokkaassa käytössä laitteet pääoma ja työvoima yrityksissä ovat suomen taloudessa on rakenteellisia ongelmia mutta ne eivät liity niin paljon työmarkkinoihin tai palkkoihin teollisuuden rakenteisiin ja maailmanmarkkinoihin meillä ei ole sellaisia tuotteita joita maailmalla haluttaisiin ostaa emme osaa myydä niitä tai markkinoilla ei ole niille kysyntää teollisuuden rakenne on yksipuolinen ja vienti liikaa yksittäisten toimialojen ja yritysten käsissä näitä ongelmia ei palkanalennuksilla ratkaista ongelmia voidaan lievittää ja hoitaa panostamalla osaamiseen tutkimukseen tuotekehitykseen innovaatiotoimintaan ja koulutukseen sekä yhteiskunnan infrastruktuuriin harmi vain hallitusohjelma leikkaa juuri näistä koulutuksesta ja tutkimuksesta leikataan yli puoli miljardia ja tekesiltä yli sata miljoonaa osaamisesta tutkimuksesta ja ja innovaatiotoiminnasta leikkaaminen on häviäjän strategia nyt tarvittaisiin malttia kasvun varjelussa ylimitoitetut leikkaukset hyydyttävät kasvun heikentävät yhteiskunnan hyvinvointia ja tulevaa tuotantopotentiaalia arvoisa puhemies lyhytnäköinen leikkauskohde on myös työllisyyden hoidon määrärahat näitä määrärahoja käytetään muun muassa pitkäaikaistyöttömien palkkatukiin ja yrittäjien starttirahoihin palkkatuella työllistyvä työtön tekee oikeaa työtä työehtosopimusten mukaisella palkalla ja työllistävä taho saa tukea palkanmaksuun määrärahat ja työllistymismahdollisuudet ovat tärkeitä niin työttömien työllistävien organisaatioiden ja yritysten kuin kuntien ja koko yhteiskunnan kannalta vuoden kaksituhattaviisitoista palkkatukimäärärahat ovat suuresta osasta suomea lopussa ja tilanne on vaikea silti hallitus aikoo leikata määrärahoja kaksikymmentä prosenttia jo tämän vuoden riittämättömästä tasosta leikkaaminen tarkoittaa monien ihmisten kohdalla työttömyyden pitkittymistä ja kunnille se merkitsee työttömyyssakkomaksujen kasvua sadan miljoonan leikkaaminen työllisyyden hoidosta kasvavan työttömyyden olosuhteissa on vastuutonta politiikkaa arvoisa puhemies hallitusohjelma linjaa että velvoitteita työn vastaanottamiseen tiukennetaan taustalla on ilmeisesti ajatus siitä että työttömyys johtuu työttömien laiskuudesta ja saamattomuudesta hallitukselle kerrottakoon että todellinen ongelma on se ettei maassa ole tarpeeksi työtä se ratkea työttömiä kepittämällä ohjelmassa on yksi erittäin hyvä linjaus nimittäin linjaus perustulokokeilun toteuttamisesta tosin pistää hieman epäilyttämään mitä perustulolla ohjelmassa ymmärretään kun samaan aikaan sosiaaliturvan vastikkeellisuutta halutaan tiukentaa haluaisinkin kysyä arvon ministereiltä joita on paikalla yksi millaisen perustulokokeilun hallitus suunnittelee toteutettavaksi

arvoisa herra puhemies sipilän hallitusohjelma sai nimekseen ratkaisujen suomi kevään vaaleissa ehdokkaita asettaneet puolueet tekivät vaaliohjelmia joissa tuntui olevan varsin yhtenäinen kuva puolueet ilmoittivat säästö ja supistus ja sopeutustarpeista mutta täällä tänään käydyn keskustelun pohjalta voi todeta että hyvin ovat unohtuneet alkuvuoden puheet kolme suurinta puoluetta muodostivat hallituksen varsin ripeään tahtiin ja puolueet pääsivät hyvin nopeasti yhtenäiseen näkemykseen siitä mitä suomessa tulee tehdä mikä on sopeutuksen tarve ja miten se kohdennetaan myös miten ja millä aikataululla velkaantuminen saadaan hallintaan näihin kysymyksiin strateginen hallitusohjelma vastaa mutta tavattoman tärkeitä ovat myöskin ne toimenpideohjelmat mitkä tämän pohjalta nyt sitten luodaan tärkein päämäärä tällä alkavalla kaudella on työllisyysasteen nostaminen ja tavoitteeksi on asetettu seitsemänkymmentäkaksi prosenttia se merkitsee kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja työttömyyden vähentymistä ja huoltosuhteen parantumista meidän on kuitenkin syytä muistaa se että suomessa työpaikat syntyvät yrityksiin täälläkin käytetyt puheenvuorot ovat todistaneet sen että julkista sektoria ei voida enää kasvattaa jos tarkastelemme meidän yritysrakennettamme niin nämä työpaikat muodostuvat erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin siksi on tärkeää että niiden investointien rahoitus turvataan ja niille annetaan myös muita kehittymisen mahdollisuuksia on huolestuttavaa että meidän kilpailukykymme on heikentynyt parhaimpiin kilpailijamaihimme nähden noin viisitoista prosenttia meillä on siis kiire näiden toimenpiteiden aikaansaamiseksi tällä hetkellä ei ole juurikaan sellaisia suuria yrityksiä jotka kerralla palkkaavat kymmeniä tai satoja työntekijöitä vaan kyse on siitä että työpaikat syntyvät yksitellen ja nimenomaan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin biotalous on nostettu ansiokkaasti tässä hallitusohjelmassa esille itse sain olla mukana omassa puolueessani biotalouden taustaryhmässä ja jaoimme sen oikeastaan kolmeen osa alueeseen maatalouteen metsätalouteen ja sitten bioenergiaan maatalouden osalta on nostettava esille koko toimialan tämän hetken kannattavuus ei ole oikeastaan olemassa sellaista tuotantosuuntaa jolla voitaisiin sanoa menevän tällä hetkellä hyvin maatalouden osalta byrokratiaa on purettava sitä on purettava niin eun toimesta kuin myöskin sitten kansallisesti sen lisäksi että parannamme kannattavuutta viljelijäväestön keskuuteen on luotava uskoa tulevaisuuteen ja sitä luodaan parhaiten sillä että annetaan mahdollisuudet myöskin investointeihin metsätalouden osalta merkittävää on se että tavoitellaan noin kymmenen miljoonan kuution hakkuiden kasvattamista äänekosken sellutehdas ja myös monet muut tehtaat tarvitsevat merkittävän määrän puuta ja se on tällä ohjelmalla toteutettavissa bioenergian puolelta nostan esille turpeen ja puuhakkeen käytön tuo kasvava hakkuumäärä antaa mahdollisuudet myöskin puuhakkeen lisääntyvälle käytölle

biotalouden osalta tämä väyläverkosto on äärimmäisen tärkeä on hienoa että ministeri berner on täällä paikalla kuulemassa viestejämme siitä että meillä tulee satsata väyliin niin tieverkostoon kuin myöskin rataverkostoon ja hallitus on osoittamassa siihen kuudensadan miljoonan euron määrärahaa arvoisa puhemies kunnille tämä hallitusohjelma antaa paljon mahdollisuuksia toteuttaa muutoksia ja antaa paljon vapauksia kannustankin kuntia siihen että kunnissa lähdettäisiin mukaan kokeiluihin ja ennakkoluulottomasti pohdittaisiin niitä mahdollisuuksia mitä tämä hallitusohjelma antaa

arvoisa herra puhemies esitin keskiviikkona kahdeskymmenesseitsemäs toukokuuta perussuomalaisten puoluevaltuuston puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän hallitukseen osallistumisesta päättävässä yhteiskokouksessa että puolueemme ei hyväksyisi sipilän hallitukselle esitettyä ohjelmaa koska sen europoliittinen osio mahdollistaa tapauskohtaisesti suomen myönteisen kannan toisten euromaiden tukemiseen euroopan vakausmekanismin kautta ja tukipaketit ovat omiaan kasvattamaan suomen taloudellisia riskejä en usko että vaatimalla alusta alkaen yksiselitteisen kielteistä linjaa tukipaketteihin olisimme jääneet ulos hallituksesta kielteiselle tukipakettilinjalle olisi ollut uskoakseni saatavissa kansan enemmistön tuki mitään mahdottomia en siis ole vaatinut koska asiasta eli hallitusohjelmasta ja osallistumisesta hallitukseen päätettiin puolueemme piirissä yhdellä kertaa jouduin esittämään hallitusohjelman ja hallitukseen osallistumisen hylkäämistä esitykseni ei kuitenkaan saanut kannatusta joten jätin päätöksestä kokouksen pöytäkirjaan eriävän mielipiteen arvoisa puhemies olen esityksestäni huolimatta nyt päättänyt noudattaa perussuomalaisen puolueen joka minut on eduskuntavaaliehdokkaaksi asettanut asettanut tahtoa eli en lähde eduskunnassa kyseenalaistamaan hallitusohjelmaa ja sitä myötä hallitukseen osallistumista jonka puolueen ylin päättävä elin on demokraattisesti hyväksynyt en halua repiä puoluetta hajalle ja lähteä ulkoistamaan itseäni perussuomalaisten toiminnasta lähtemällä lähtemällä eduskunnassa vastustamaan hallitusohjelmaa puolueen päätöksen jälkeen perussuomalaisten puoluevaltuuston kokouksessa puolueemme puheenjohtaja timo soini antoi ymmärtää että seurauksena olisi eduskuntaryhmästä ja puolueesta erottaminen jos toimisin toisin sitä äänestäjätkään tuskin haluavat edessä voisi olla pitkässä juoksussa myös puolueen hajaannus eikä hallituksenkaan toimintakyky ainakaan vahvistuisi koska ajautuisimme eri teille olen tuskin ainut perussuomalainen joka suhtautuu strategiseen hallitusohjelmaan varauksella ja edessä on vielä hallituksen yksityiskohtaisen toimeenpano ohjelman rakentaminen ja toteuttaminen mikä ei varmasti tule tyydyttämään kaikkia tässä vaiheessa hallituspuolueiden riveistä ainakin kansanedustaja immonen on ilmaissut niin ikään kriittisen kantansa hallitusohjelman eurokirjauksiin arvoisa puhemies olen joutunut kysymään itseltäni haluanko järjestää neljän vuoden äänestysrumbaa perussuomalaisille tähän asti tärkeistä asioista ja linjoista ja samalla riskeerata vaikutusmahdollisuuteni pitemmällä aikavälillä ja olen päätynyt siihen että en halua sen sijaan haluan antaa puolueelle mahdollisuuden jos puolue ja puolueväki on oppiakseen tästä tulevasta nelivuotiskaudesta ja politiikasta jotakin oleellista sen se oppii kyllä ilman äänestyttämisiäkin kunhan kriittiset äänenpainot puolueessamme jatkossa sallitaan ilman jäähylle laittamisia eli tunnustetaan tosiasiat ja hyväksytään todellisuus ilman ylimääräistä värittämistä hyvä veli järjestelmä ja paapominen sekä ylenpalttinen mielistely eivät kuulu aitoon perussuomalaisuuteen lupaan itse puolustaa ja tukea hallitusta omalta paikaltani ja asemistani omien voimavarojeni ja osaamiseni puitteissa aloitan sen toteamalla että edellinen hallitus hyväksyi eun talouskurisopimuksen joka pakottaa tämän hallituksen leikkaamaan arvoisa puhemies olen noin kaksitoista vuotta kestäneen poliittisen urani varrella tottunut siihen että oma tahto ei läheskään aina toteudu ja olen oppinut ottamaan asiat asioina toimintaani on milloin paheksuttu ja parjattu siitä on loukkaannuttu ja hämmennytty se on järkyttänyt on osoitettu mieltä ja neuvoja on aina ollut tarjolla joka lähtöön minkäänlaiset näytöt tai kannatus eivät riitä politiikan pikkusieluille jos ei ole valmis mielistelemään milloin mitäkin ja ketäkin sellainen ei sovi eteläpohjalaiselle olen tässä suhteessa sinut itseni kanssa mikä on hyvä lähtökohta tekemiselle en ole kaihtanut kertoa mielipidettäni kun on vaikuttamisen paikka koska en halua ryhtyä politiikassa niin sanotuksi leipäpapiksi uskon että suoraselkäiselle politiikalle tulee olemaan vielä tilausta mutta jos ei tule niin joka tapauksessa pystyn katsomaan itseäni aamulla peilistä hyvillä mielin ja toteamaan että yrittänyttä ei laiteta arvoisa puhemies oma vakaumukseni on se että mitä enemmän pettää itseään sitä helpommin sen tekee uudestaan ja vastaavasti mitä vähemmän sitä tekee sitä rehellisempänä pysyy ja rehellisyys on kuitenkin lopulta se joka maan perii

arvoisa puhemies ihan alkuun kiitos edustaja saarakkalalle suoraselkäisestä puheesta ei varmaan tulla sanomaan noita asioita tästä pöntöstä minun täytyy sanoa että kun minä luen tätä hallitusohjelmaa minulle syntyy aika vahva mielikuva siitä kuinka kolme miestä kävelee smolnaan kirjoittaa paperille tilannekuvan siitä mitä suomi on tällä hetkellä tämä on suora lainaus hallitusohjelmasta tuloerot ovat kansainvälisesti katsoen pienet naiset ja miehet ovat tasa arvoisia lasten hyvinvointi on korkealla tasolla sen jälkeen kun he tämän ovat kirjoittaneet he kirjoittavat kuusikymmentä sivua tekstiä siitä miten tähän saadaan muutos vaikka mieli kuinka tekisi nyt keskittyä tässä siihen kuinka hallitusohjelmaa valmistelevat työryhmät olivat tasa arvon irvikuva minä en myöskään aio keskittyä siihen että edellisen kerran kun tässä maassa valittiin hallitus jonka ministereistä alle neljäkymmentä prosenttia oli naisia minä olin neljä vuotias minä en myöskään aio keskittyä siihen että minä olen tämän jälkeen kasvanut maassa josta minä olen kuvitellut että siellä eletään pohjoismaisessa sivistysvaltiossa enkä missään nimessä ajatellut että minun oma tyttäreni syntyy tilanteeseen jossa tämmöinen asia toistuu ja nyt minun tyttäreni ollessa kaksi vuotias tähän maahan on tulossa hallitus jossa on kolmekymmentäkuusi prosenttia naisia eli ei puolet ei neljäkymmentä prosenttia prosenttia vuosi on kaksituhattaviisitoista sen sijaan minä haluan keskittyä siihen kuinka tekijöidensä näköinen se on paperi jolla hyvinvoivat veljet taputtelevat toisiaan selkään arvoisa puhemies täällä on aika paljon puhuttu talkoohengestä täällä on puhuttu siitä että nyt on yhdessä tekemisen aika meille on sanottu että nyt kaikkiin sattuu kaikkiin ei kyllä satu ja senhän oikeastaan pääministerikin täällä aikaisemmin jo myönsi mutta ne ihmiset joihin ei satu muistuttavat aika paljon niitä ihmisiä jotka tämän hallitusohjelman ovat tehneet veropolitiikalla nostetaan niitä jotka ovat jo vahvoilla köyhiltä otetaan rikkailta pyydetään ja millään yhdellä veneverolla tätä pakettia ei tasapainoteta työnantajilta erityisesti suuryrityksiltä ei vaadita juuri mitään pienellä osalla palkasta saa tehdä hyväntekeväisyyttä jos tuntuu kukaan ei kuitenkaan pakota sen sijaan isoille teollisuushankkeille otetaan käyttöön talvivaaran mukainen ohituskaista ohituskaista lupaprosesseihin tehottomat yritystuet ympäristön kannalta haitalliset tuet välttävät edelleen leikkurin ja kaikista pahimpana asiana päästökauppatulot otetaan pois kehitysmaiden tyttöjen koulutuksesta ja palautetaan suurimmille saastuttajille kokonaiskuvaan tämä sinänsä sopii ihan hyvin kun otetaan huomioon se että pörssiyhtiön johdossa istuu neljä kertaa todennäköisemmin ihminen jonka nimi on juha kuin nainen kehitysyhteistyöhön käytettävien rahojen leikkaaminen ja näitten rahojen antaminen teollisuudelle kuvaa aika hyvin sitä arvomaailmaa jota tämä ohjelma edustaa tämä hallitus leikkaa mieluummin lasten kouluista kuin ympäristön saastuttamisesta arvoisa puhemies no keihin sitten sattuu hallitus kohdistaa kovimmat leikkaukset peruspalveluihin tämä tarkoittaa vähemmän työpaikkoja ja se tarkoittaa pitempää päivää niille ihmisille joiden työt säilyvät ja keitä nämä ihmiset naisia julkisen sektorin työntekijöistä seitsemänkymmentäkaksi prosenttia on naisia kun kuntien tehtäviä leikataan ja kuntien annetaan vapaasti valita noudattavatko ne nykyistä lainsäädäntöä sekin johtaa nimenomaan naisten irtisanomisiin koska kuntienkin työntekijöistä ystävät hyvät kahdeksankymmentä prosenttia on naisia kun tämän lisäksi ottaa huomioon sen että me elämme maassa jossa naiset hoitavat lapset isät käyttävät edelleen vain kahdeksan prosenttia vanhempainrahapäivistä eikä mitään tasaantumista ole näkyvissä niin on vähän omituista että meidän pääministeri on todennut että tässä kohtaa pitäisi vain odotella asennemuutosta eikä tehdä mitään konkreettisia toimia ruotsissa vastaava luku joka täällä on kahdeksan prosenttia on kolme kertaa suurempi mutta siellä pidetään huolestuttavana sitä kuinka vähän isät osallistuvat ja sen takia

isän käyttämää lomaa aiotaan pidentää eli tässä tilanteessa jossa ajetaan äidit köyhyyteen pakotetaan naiset kotiin niin täällä hehkutetaan ministeriaitiosta valinnanvapautta tässä luodaan kotiäitiyhteiskuntaa ja sitä ei kenenkään pitäisi täällä hehkuttaa arvoisa puhemies kun hallitusohjelman tilannekuva suomesta oli se että tuloerot ovat kansainvälisesti katsoen pienet naiset ja miehet ovat tasa arvoisia lasten hyvinvointi on korkealla tasolla niin tämän hallitusohjelman toteutumisen jälkeen tuloerot varmasti kasvavat sukupuolten välinen epätasa arvo on entistä suurempaa ja lasten luokkayhteiskunta vahvistuu minä ymmärrän että hallituksella ei ole mitään aikomusta tehdä mitään sukupuolivaikutusten arviointia tästä ohjelmasta tai omasta politiikastaan silti minä vetoaisin hallitukseen että edes sen tyyppinen ele näitten asioitten eteen tehtäisiin että arviointi tästä politiikasta ja tästä ohjelmasta tehtäisiin kiitos

arvoisa puhemies tätä hallitusta on syytetty siitä että se on uudistanut ensimmäiseksi talkoo käsitteen että näissä talkoissa toiset rakentavat saunaa ja toiset juovat sillä aikaa saunakaljat minä en ole tästä asiasta täysin samaa mieltä minä olen sitä mieltä että nyt ollaan tekemässä niin laajoja yhteiskunnallisia muutoksia että pitkällä aikavälillä ne koskettavat meitä ihan kaikkia

köyhyyden lisääntymisestä tai säätykierron pysähtymisestä silloin kun me puhumme epäluottamuksen levottomuuden ja hukattujen lahjojen yhteiskunnasta se kyllä vaikuttaa meihin ihan kaikkiin me olemme tähän asti eläneet sellaisessa maailmassa jossa saattaa ratikassa tavata vaikka entisen presidentin minä lupaan teille että näin ei kauan jos tätä tietä jatketaan hallituskin on ilmeisesti varautunut tähän koskapa sisäisen turvallisuuden määrärahoja ollaan lisäämässä arvoisa puhemies nyt halutaan leikkauksilla maa kuntoon tämähän on toiminut aina ennenkin mitenkä kävikään silloin viimeksi kun leikkauksilla laitettiin suomea kuntoon miten kävi tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun puolivälin uudistuksissa funktionaalinen tulonjako arvonlisäyksen jakautuminen on muuttunut pysyvästi pääoman eduksi palkkojen kustannuksella kun voittojen osuus oli ennen yhdeksänkymmentä luvun muutoksia kaksikymmentä viiva kaksikymmentäviisi prosenttia nyt se on noussut lähes pysyvästi yli kolmeenkymmeneen prosenttiin tuloerojen kasvu jopa kansainvälisesti vertaillen huima sosiaaliturvan heikkeneminen ei nopea mutta sen tämä hallitus tulee korjaamaan selvä linja kuitenkin tutkimukset laman lapsista kertovat että kunnissa joissa lapsilta säästettiin eniten lasten ja nuorisopsykiatrian osastot ovat suurimpia ja ylibuukattuja yhdeksänkymmentä luvun alun laman varjolla tehtyjä poliittisia siis poliittisia päätöksiä voidaankin pitää valtavana pääoman ja etuoikeuksien kaappauksena kansalta eliitille nyt meillä on jälleen edessämme sama tilanne nyt meillä on edessämme tämän prosessin kakkosvaihe tänään yle uutisoi että muuttolinnut ovat jättäneet saapumatta suomeen ehkäpä muuttolinnutkin ovat lukeneet hallituksen uuden ohjelman

arvoisa puhemies sitten muutama sana merenkulusta hallituksen lista mahdollisista menoleikkauksista liitteessä kaksi sisältää merenkulun tuet olen tietoinen siitä että listasta ei ole vielä päätetty mutta haluan jo tässä vaiheessa nostaa esille ne toiminnan tulosta heikentävät ja kielteiset vaikutukset joita sillä olisi merenkululle ja maamme viennille jos tämä leikkaus toteutettaisiin merenkulku ei ole vain ahvenanmaata koskeva asia vaan se on suomea koskeva asia suomi on saari euroopassa ja yhdeksänkymmentä prosenttia tuonnista ja kahdeksankymmentä prosenttia viennistä tapahtuu meritse nykyisen merenkulun tuen mahdolliseksi eun niin sanotut state aid guidelines nämä ovat olemassa sen varmistamiseksi että euroopalla on merenkulkua tulevaisuudessa ilman näitä koko merenkulku ulosliputettaisiin mukavuuslippumaihin kuten liberiaan tai bahamaan suomi on saattanut voimaan eun valtiontukien suuntaviivat samoin kuin monet muut euroopan maat ilman näitä tukia suomalaiset suomen lipun alla toimivat varustamot eivät pystyisi kilpailemaan viron ja ruotsin kanssa tällainen leikkaus johtaisi suomen lipun alla kulkevien alusten ulosliputuksiin mikä ei myöskään ole hyvä asia huoltovarmuuden näkökulmasta ja johtaisi tuhansien suomalaisten työpaikkojen häviämiseen kuten sanottu olen tietoinen siitä että näistä ole vielä päätetty mutta juuri siksi haluan valistaa hallitusta jotta se ei tekisi virhettä jolla voisi olla haitallisia vaikutuksia talouteen turvallisuuteen ja työllisyyteen

arvoisa herra puhemies pääministeri juha sipilän hallitus aloittaa työnsä poikkeuksellisen vaikeassa taloustilanteessa vuodesta kaksituhattakahdeksan saakka jatkunut kansantalouden alamäki on vihdoin käännettävä kasvuksi kansantaloutemme velkaantuu lähes kymmenellä miljardilla eurolla vuodessa ja työttömyys on kansallinen ongelma jonka korjaaminen pitää ottaa nyt tosissaan suomi on vientiteollisuuden varassa elävä maa jotta uusia työpaikkoja saadaan maahamme syntymään on kilpailukykymme saatava vähintään kilpailijamaiden tasolle pääministeri juha sipilän hallituksen tavoite viiden prosentin alennuksesta alennuksesta yksikkötyökustannuksiin on hyvä ja perusteltu hallitus ei jää asiassa peukaloitaan pyörittelemään vaan heinäkuun loppuun mennessä hallitus laatii kustannusten alentamisesta esityksen työmarkkinaosapuolilta odotetaan vastausta vastausta esitykseen kahdeskymmenesensimmäinen elokuuta kaksituhattaviisitoista mennessä kun aikanaan suomi liittyi euroon jäivät liian vähälle huomiolle ne keinot joilla yhteisvaluuttaan liittymisen jälkeen hoidetaan kustannusten noususta noususta aiheutuvat ongelmat kun devalvaatio jäi silloin pois keinovalikoimasta on homma hoidettava nyt sisäisellä devalvaatiolla tämä yhteiskuntasopimuksena hallitusohjelmassa mainittu sopimus on perusteltu ulkomaankaupan vauhdittamiseksi vanha totuus vientikaupan välttämättömyydestä suomen hyvinvoinnille pitää edelleen paikkansa jos sopimusta ei synny suunnitellussa ajassa on hallitusohjelman mukaan tehtävä miljardin euron lisäsäästöt ja veronkorotukset asetettuun tavoitteeseen pääsemiseksi toivottavasti työmarkkinajärjestöillä ja ja maan hallituksella syntyy neuvotteluissa yhteisymmärrys sen verran tärkeästä asiasta on nyt tällä kertaa kysymys arvoisa puhemies huolimatta hallitusohjelman jo sovituista vero ja ja säästöpäätöksistä rohkenen nostaa keskusteluun myös nyt tehtävien kipeiden leikkausten ja säästöjen oikeudenmukaisuuden hallitusohjelman kipeät päätökset koskevat kaikkia suomalaisia se on perusteltua kuitenkin olisi hyvä jos hallitus keskustelisi vielä yhteiskuntasopimusta sorvatessaan suurituloisten isommasta osuudesta taakanjaossa näissä kansallisissa talkoissa tätä asiaa on moni merkittävä politiikan toimija jo arvioinut ja pidän tällaista keskustelua hyvin perusteltuna hallitus on sopinut että kokonaisveroastetta ei nosteta mutta painotusten painotusten muutoksista pitää uskaltaa keskustella arvoisa puhemies hallitusohjelman mukaan vaalikaudella toteutetaan pitkään valmistelussa ollut sote uudistus maakuntamallin pohjalle syntynyt ratkaisu tuo uuden uuden ajan sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden tuottamiseen perustuslailliset ongelmat jotka viime vaalikaudella kaatoivat sote esityksen silloin on nyt hoidettu demokratian periaatteita kunnioittaen maakuntahallintoon perustuvalla ratkaisulla suorat vaalit tuovat päättämisen jokaisen kansalaisen ulottuville maakuntahallintoa on syytä kehittää aidosti elävään suuntaan niin että päätösvaltaa oikeasti siirretään keskushallinnosta maakuntiin sote uudistuksen sote uudistuksen valmistelutyö alkaa nyt uudelta pohjalta ja valmistelussa mukana olevien on pidettävä kirkkaana mielessään lähipalveluiden periaate toimivan terveyskeskuksen terveyskeskuksen pitää olla kuntalaisten helposti helposti saavutettavissa vaikka päätöksenteko menee maakunnalliseksi on toiminnan oltava kansalaisten lähellä arvoisa puhemies energiapolitiikan puolella hallitusohjelma avaa uuden ajan suomessa kaikki puolueet painottivat vaalikampanjoissaan biotaloutta mikä hallitusohjelman mukaan merkittävästi lisää vauhtia kotimaisen energiavaihtoehdon pitää aina olla paras ja kannattavin vaihtoehto tulevaisuuden suomessa puu ja turve ovat kotimaisia ratkaisuja joilla hoidetaan myös välttämätöntä huoltovarmuutta viisaasti hallituksen on pidettävä huoli ettei euroopan unionin tasolla rakenneta esteitä kotimaisen energian tuotannolle tavoite kivihiilestä luopumiselle viimeistään ensi vuosikymmenellä on pidettävä koko ajan kirkkaana mielessä arvoisa puhemies liikennepolitiikassa sipilän hallituksen ohjelma toteuttaa kaivatun muutoksen perustienpitoon ja ja radanpitoon saadaan vihdoinkin tasokorotus ja hallitus panostaa liikenneväylien korjausvelan hoitoon merkittävän kuudensadan miljoonan euron panostuksen jolla nopeutetaan väylien kunnon parantamista tällä hallituskaudella hallitus panostaa myös digitaalisten palveluiden olennaiseen lisäämiseen vaalikaudella olisi hyvä että maaseudun nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamiseen saataisiin myös lisää määrärahoja euroopan unionilta tulevien rakennerahastovarojen käyttö tähän tarkoitukseen olisi parasta mahdollista aluekehitystä tätä mahdollisuutta pitää hallituksen ainakin pohtia ja kaikin keinoin edistää lopuksi arvoisa puhemies juha sipilän hallitus pyrkii palauttamaan no bail out säännön uskottavuuden euroopan unionin politiikassa tämä päämäärä on erittäin kannatettava ja vastaa euroopan unionin perussopimusta ja suomen liittymissopimuksen nimenomaista kirjausta suomen ei pidä maksaa toisten maiden velkoja jatkossa parhaillaan euroopan unioni käy kreikan kanssa kriisineuvotteluja tälle rahan haaskaamiselle pitää tulla loppu mikä tulkoon näin virallisesti sanotuksi

arvoisa herra puhemies

vertauskohta on lipposen ensimmäisessä hallituksessa näitä hallituksia yhdistää kriisitietoisuus johtamisote ja tavoitteellisuus ollaan sitten lipposen hallitusten politiikasta mitä mieltä tahansa niin joka tapauksessa nämä kolme adjektiivia olivat leimallisia oltiin kriisitietoisia pyrittiin eteenpäin ja johtajuus oli

kouriintuntuvaa ei käy kiistäminen eikä ole tarpeen kaunistella että hallitusohjelmassa on rajuja leikkauksia ja yhtä lailla opposition kritiikki on oikeutettua leikkaukset olisi voitu kohdentaa myös toisella tavalla painottaen niiden joilla on varallisuutta maksukykyä

olisi tullut suuremmin panostuksin osallistua yhteisiin talkoisiin

erityisesti koulutuksen leikkaukset ovat milteipä pöyristyttäviä olin itse tuossa työryhmässä ei se helppoa ollut on kuitenkin uskottava että myös tulevaisuudessa suomi on koulutusta arvostava ja osaamiseen perustuva yhteiskunta koulutuksen sektorilla asioita on vastaisuudessa tehtävä uudella tavalla niukemmin resurssein mutta laadukkaasti kaikesta huolimatta tällainen yhtälö ei ole mahdoton päinvastoin jopa koulutuksen kentällä on toivottu rakenteellisia uudistuksia uutta ryhtiä mutta uudistusten toteuttamiseen ei ole ollut poliittista tahtoa eikä taloudellinen pakko ole ollut sanelemassa ennen kuin nyt mutta samanaikaisesti on sanottava että hallitusohjelmassa on tulevaisuudenuskoa vahvistavia elementtejä esimerkiksi te toimistojen työskentelyssä työnvälitystoiminta nostetaan keskiöön siis keskitytään työllisyyden hoitoon työttömyyden hoidon sijaan oireiden hoidosta hoidosta syihin yhtä lailla painotuksena on uusien työpaikkojen luominen yrittäjyyden hengen vahvistaminen sekä yleisen taloustilanteen parantaminen kuulun itse niihin ihmisiin joita tympii tämä nykyaikainen talouspainotteinen tapa keskustella käydä yhteiskunnallista diskurssia ikään kuin kaikki muu inhimillinen inhimillinen elämä olisi taloudelle alisteista että kaikki pitää soveltaa kaupallisesti on sitten kysymys tieteestä tai taiteesta tai kulttuurin eri muodoista ja kaikkea inhimillistä elämää arvotetaan sen ta loudellisen hyödyn kautta tämähän on eräänlaista vulgaaria vulgaaria valistusajattelua ikään kuin että kaikilla on vain välinearvo suhteessa talouteen mutta samaan hengenvetoon on toki tunnustettava tosiasiat vain terve talous turvaa leivän

meitä kutsutaan suomalaisia joukkuepeliin on oltava huolissaan eriarvoistumisen kasvusta kritiikki sitä kohtaan on oikeutettua me tarvitsemme elämään uskoa vahvistavia elementtejä saakoon hallitus tukemme kriisitietoisuudessaan

arvoisa herra puhemies oma poliittinen toimintani on alusta alkaen perustunut heikompiosaisten puolustamiseen tämän hallituksen ohjelmaa lukiessa voi todeta että työsarkaa riittää kiitettävästi hallitusohjelma on jopa yllättävän kova ja oikeistolainen keskusta voitti vaalit pumpulinpehmeällä vaaliohjelmalla lopputulos on hyvin kaukana siitä on hyvä asia että hallitus lähtee määrätietoisesti taittamaan valtion velkaantumiskehitystä tähän ja miljardiluokan sopeutuksiin myös sdp oli valmis hallitus on kuitenkin päättänyt maksattaa sopeuttamisen hyvinvointivaltiota kipeimmin tarvitsevilla ihmisillä tähän sdptä olisi ollut mahdotonta saada suostumaan sdpn selkeät vaihtoehdot ovat kunnianhimoisemmat panostukset kasvuun ja työllisyyteen oikeudenmukaisesti tehtävät sopeutustoimenpiteet yhdessä sopiminen ja perusturvasta huolehtiminen melkein tuntuu että hallituksen lähtökohtana on ollut hakea ratkaisunsa mahdollisimman kaukaa näistä arvoista ja ajatuksista on suorastaan irvokasta miten hyvätuloisille tarjotaan vapaaehtoista mahdollisuutta osallistua talkoisiin kun pienituloisille palkansaajille ja eläkeläisille tarjotaan vain pakollisia leikkauksia etuisuuksiin ja palveluihin hallitus jakaa näin kansaa voimakkaasti hyvin toimeentuleviin ja heikompiosaisiin ihmisiin suurten pääomatulojen ja ansiotulojen saajat on rajattu näiden talkoiden ulkopuolelle tyystin arvoisa puhemies hallituksen ulkopoliittinen linja on sisäänpäin käpertyvä hallituksen kehitys ja ympäristöpolitiikka ovat korostuneen taantumuksellisia suomen arvostus ja maine kansainvälisesti vastuunsa kantavana maana ja hyvänä yhteistyökumppanina osittain romutetaan niiden myötä minkälaisen suomen hallitus näkee tulevaisuudessa globaalien haasteiden edessä olemmeko sellainen eristäytyvä ja epäluuloinen kansakunta kuin hallitusohjelmasta helposti välittyy arvoisa puhemies leikkausten ohella hallitusohjelman hälyttävin piirre on se että hallitukselta puuttuvat tulevaisuuden rakennuspuut ja visio siitä miten saadaan maa kasvu uralle ja ihmisille niitä tärkeitä työpaikkoja kasvu ja elinkeinopoliittinen linja on kevyt kasvupanostukset heikkoja ja työllisyyspolitiikka varsin kurittava yhdessä sopimisen kulttuuri heitetään romukoppaan ja työntekijäpuoli pakotetaan härskisti joustamaan tämä on ennenkuulumatonta suomalaisessa yhteiskunnassa kaiken kaikkiaan mahdollisesti aikaansaatavalla yhteiskuntasopimuksella on jo tässä vaiheessa erittäin ruma kaiku tästä ollaan monesti täällä salissa tänään puhuttu hurskastelevista puheista huolimatta hallituksen linja on kaukana yhteistyön rakentamisesta ovia päinvastoin suljetaan vastakkainasetteluja luodaan ihmisten arkeen ja suomessa pyritään siirtymään yksipuoliseen sanelupolitiikkaan vaikeimmat päätökset siirretään palkansaajajärjestöille ja kunnille ja mitä vielä uhkailemalla sote palveluissa suomi on ottamassa loikan malliin josta ruotsissa on huonojen kokemusten jälkeen päätetty luopua tällä tavalla ja tässä laajuudessa ideologisen yksityistämisen tielle lähteminen ei voi tarkoittaa mitään muuta kuin hyvinvointivaltion alasajoa hallituksen säästöpäätökset kurittavat erilaisten etuuksien varassa eläviä ja hyvinvointipalveluista kipeimmin riippuvaisia ihmisiä suurimpina kärsijöinä ovat lapsiperheet eläkeläiset opiskelijat sairaat ja työttömät tällainen arvovalinta on aika häikäilemätön arvoisa puhemies hallitus näkee työttömät kulueränä on merkillistä miten hallitusohjelmasta loistavat poissaolollaan kaikki työntekijän kannalta positiiviset työelämän kehittämisesitykset työvoimapoliittisia määrärahoja leikataan tässä tilanteessa kun niitä pitäisi ennemminkin lisätä samalla tehdään uudistus työttömyysturvaan jolla tiukennetaan työn vastaanottamisvelvoitetta pidennetään koeaikoja ja otetaan ensimmäiset askeleet työehtosopimusten yleissitovuuden murentamiseksi omituista kasvupolitiikkaa työllisyyspolitiikassa tullaan näkemään ennenkokematon linjanmuutos ja se tietää myös kylmää kyytiä meidän maamme työttömille arvoisa puhemies tässä keskustelussa tänään täällä salissa on sanottu ettei näille leikkauksille ole vaihtoehtoa tämä ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa vaihtoehto on oikeudenmukaisempi sopeutus ja veropolitiikka yhteiseen sopimiseen perustuva yhteiskuntapolitiikka vastuullinen ulkopolitiikka sitoutuminen hyvinvointivaltiosta kiinnipitämiseen ja määrätietoinen kasvu ja työllisyyspolitiikka

arvoisa puhemies vaikka edustankin oppositiopuoluetta totean että hallitusohjelmaan sisältyy jo paljon mainittujen koulutuksen ja sosiaaliturvan leikkauksien ohella myös joitakin hyviä tavoitteita yksi niistä on luopua kivihiilen käytöstä ja puolittaa öljyn käyttö ensi vuosikymmenen kuluessa mutta jotta suomi voisi oikeasti nousta ilmastonsuojelun ja uuden energiatekniikan kärkimaiden joukkoon tarvitaan paljon selkeämpiä tavoitteita ja konkreettisempia toimia hallitusohjelma asettaa ilmastopolitiikan keskeiseksi tavoitteeksi teollisuuden kilpailukyvyn mutta jättää rivien väliin jos edes sinne itse ilmastonmuutoksen hillinnän se millaisia päästövähennystavoitteita hallitus tavoittelee jää epäselväksi lukuun ottamatta niitä jotka on eussa jo päätetty sitä hallitus ei kerro että eun ja muun maailman valtioiden tähän mennessä lupaamat päästövähennykset eivät riitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen alle kahden asteen jättää epäselväksi myös ymmärtääkö hallitus että teollisuuden kilpailukyky turvataan asettamalla päästövähennyksille kunnianhimoiset tavoitteet ja kannustamalla kaikkia niin kansalaisia kuin yrityksiä ja kuntia investoimaan uusiin puhtaisiin ratkaisuihin

ilmastonsuojelu uhkaisi kilpailukykyä painokkaimmin hallitus lupaa edistää nestemäisiä biopolttoaineita ja mainitsee erikseen hevosenlannan polton hallitus ei kuitenkaan halua luopua turpeesta se leikkaa tuulivoimatavoitetta ja lupaa etsiä kaikki porsaanreiät eun energiatehokkuusnormeista lipsumiseksi biokaasun ja liikenteen biopolttonesteiden edistäminen on sinänsä hyvä asia mikäli niiden raaka aineet tuotetaan kestävästi mutta suomalaisen energiatekniikan osaajien viennin kehittämisen kannalta paljon tärkeämpiä ovat energiatehokkuus tuulivoima aurinko energia ja sähköverkot kaikkien näiden maailmanmarkkinat ovat isot ja kasvavat nopeasti näiden osalta hallitus jättää aikeensa epäselviksi tai osittain lupaa jopa taaksepäin menoa ilmastonmuutoksen hillinnässä ylivoimaisesti tärkein on energiatehokkuus se on myös suomalaisen ympäristöteknologian suurin alue sekä liikevaihdon että alalla toimivien yritysten määrällä mitattuna ja miten hallitus edistää energiatehokkaiden ratkaisujen kotimarkkinoita lupaamalla etsiä porsaanreiät eu lainsäädännön energianormeista lipsumiseksi tuulivoima taas kaksituhatta luvulla eu maissa kasvanut enemmän kuin mikään muu sähköntuotantomuoto ja koko maailmassa yli kolmekymmentä kertaiseksi jopa kiinassa tuotetaan tuulivoimalla enemmän sähköä kuin ydinvoimalla tuulivoimaa hallitus edistää leikkaamalla suomen tuulivoimatavoitetta ymmärrän osan siitä kritiikistä jota syöttötariffiin on kohdistettu ovathan tuulivoimateknologian hinnat laskeneet nopeammin kuin syöttötariffia säädettäessä oletettiin mutta johdonmukaisempaa olisi ollut vastaavasti alentaa uusien voimaloiden syöttötariffia kuten esimerkiksi saksassa tehdään hallitusohjelma jättää täysin arvailujen varaan kannustetaanko tuulivoimainvestointeja jotenkin muuten vai annetaanko tämän alan kuolla heti kun se vähäksi aikaa on suomessakin päässyt vauhtiin nopeimmin maailmassa kasvaa aurinkoenergia joka tällä vuosituhannella on paljon enemmän kuin satakertaistunut ja siitä hallitusohjelma vaikenee suunnilleen täysin toivon hartaasti että energia asioista vastaava ministeri olli rehn toimii viisaammin kuin hallitusohjelmasta voisi päätellä aurinkoenergialla on keskeinen merkitys maailmalla käynnistyneessä uuden energiatekniikan vallankumouksessa jonka tekijöitä ovat tavalliset perheet pienyritykset ja maanviljelijät yhä useammassa maassa tavallinen kuluttaja saa sähköä halvemmalla omasta aurinkopaneelista kuin verkosta sähkön kuluttajista tulee myös tuottajia mikä mullistaa sähkönjakelun liiketoimintana ja tekee älykkäät sähköverkot välttämättömiksi mikä välttämättömiksi mikä tarjoaa myös suomalaisille osaajille ison tilaisuuden mutta hallitusohjelma ei mainitse älykkäitä sähköverkkoja energiapolitiikan osana vaan oudosti osana keinoja pitää koko suomi asuttuna arvoisa puhemies tässä ilmasto ja energiapolitiikassa on monia muitakin ristiriitaisuuksia ja ja epäjohdonmukaisuuksia ja toivon että me voimme myös oppositio hallitusrajan ylittäen tehdä rakentavaa yhteistyötä jotta ne hyvät tavoitteet hallitusohjelmasta toteutuisivat

arvoisa puhemies tämän hallituksen ohjelman nimi on ratkaisujen suomi nyt on aika ryhtyä toimiin tämä strateginen hallitusohjelma maalaa ison kuvan ja määrittelee tavoitteet todellinen onnistuminen mitataan kuitenkin vasta toiminnassa nyt tarvitaan kaikkien osapuolten yhteistyötä jotta saamme asetetut tavoitteet saavutettua meillä ei ole enää varaa kinastella vaan aidosti etsiä ratkaisuja suomalaisten hyvinvoinnin palauttamiseksi edellisen hallituksen riitainen työskentely vei kansalaisilta uskon poliittisen päätöksenteon onnistumiseen nyt on aika ryhtyä toimiin yhdessä arvoisa puhemies tämän hallituksen ohjelma korjaa niitä virheitä joita edelliset hallitukset ovat meille jättäneet suomen talous on ollut taantumassa jo vuosia tavoitteena on että suomessa on eettisesti kestävä tasapaino yksilön velvoitteiden ja yhteiskunnan vastuiden välillä siksi hallitusohjelmaan on hyvinvointipalveluihin kirjattu määriteltäväksi julkinen palvelulupaus sopeutustoimet ovat rajuja ja osuvat kaikkiin hallitus on kuitenkin valinnut arvomaailmakseen sen että nyt kun kaikkien on osallistuttava niin varakkaiden ja hyväosaisten on osallistuttava enemmän siksi hallitus jätti muun muassa solidaarisuusveron eli ylemmän tuloluokan veron voimaan koko vaalikauden ajaksi toisin kuin aiempi hallitus oli suunnitellut tervehdin ilolla hallitusohjelman tavoitteita suomalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi erityisesti lapsiin perheisiin ikäihmisiin veteraaneihin ja omaishoitajiin kohdennettuja panoksia viime viikolla perustimme eduskuntaan omaishoidon tukiryhmän valitettavasti ryhmään oli ilmoittautunut vain vähän yli kaksikymmentä edustajaa omaishoitoliitto esittikin jo eduskuntavaalien alla kysymyksen kuka muistaa omaishoitajaa myös vaalien jälkeen meillä on paljon tehtävää omaishoitajien edunvalvojina tämä hallitus muistaa omaishoitajia myös omissa kirjauksissaan ja niistä on hyvä aloittaa hallitusohjelmassa kiinnitetään huomiota erityisesti omaishoitajien vapaapäivien turvaamiseen resursseja suunnataan seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa omaishoitajien vapaapäivä ja sijaisjärjestelmien kehittämiseen ja laajentamiseen omaishoidon palkkioiden maksatuksessa olevat yhdenvertaisuusongelmat eivät kuitenkaan edisty vielä tätä kautta vaan omaishoitajat ovat edelleen kunnasta riippuen eriarvoisessa asemassa arvoisa puhemies viime hallituskaudella totesimme yhteisesti tässä salissa useaan otteeseen että hallitus oli säätänyt hyvän lain mutta sen toteuttamiseen ei varattu riittäviä resursseja esimerkiksi vanhuspalvelulain ja sosiaalihuoltolain kohdalla kävi näin nyt sipilän hallitusohjelman mukaan näihin epäkohtiin aiotaan puuttua vanhusten kotihoitoa lisätään jotta vanhuspalvelulain henki toteutuisi myös takuueläkkeeseen tehdään kaivattu tasokorotus niin ikään lapsi ja perhepalveluita muutetaan lapsi ja perhelähtöisemmiksi ja hallintorajat ylittäviksi määrärahoja suunnataan muun muassa lapsiperheiden kotiavun lisäämiseen erotilanteissa vahvistetaan eropalveluita jotta lapsen etu turvataan ja oikeus äitiin ja isään mahdollistuu myös lapsen ja tapaamisoikeuslainsäädäntöön tehdään kaivattu uudistus lisäksi lastensuojeluun tehdään lisäpanostuksia hallitusohjelmassa korostetaan varhaista puuttumista ja poikkihallinnollista yhteistyötä sekä lakien parempaa toimeenpanoa mielestäni tämä tuleekin pitää kärkitavoitteena läpi vaalikauden yhteistyö eri toimijoiden välillä ja tiedonkulun parantaminen ovat ensisijaisia tavoitteita olen varsin iloinen myös että hallitusohjelmaan on kirjattu konkreettisena toimenpiteenä se että yksin elävien asemasta yhteiskunnassamme tehdään selvitys se on ensimmäinen askel ja sen jälkeen olisi hyvä löytää resursseja myös selvityksessä ilmenevien asioiden kohentamiseen suomessa on tällä hetkellä yli miljoona yksin elävää ja määrä kasvaa vuosittain tästä aiheesta on tullut paljon huolestunutta palautetta kansalaisilta hallitus on ottanut yhdeksi kärkihankkeekseen myös osatyökykyisten työllistämisen tämä on hyvin tärkeä asia suomessa on paljon ihmisiä jotka haluavat töihin mutta eivät löydä paikkaansa työmarkkinoilta yksi iso ryhmä on myös vammaiset joiden yrittämisen edellytyksiä parannetaan konkreettisilla toimenpiteillä ja hyvien käytäntöjen laajentamisella voidaan pienilläkin panostuksilla päästä hyviin tuloksiin sosiaali ja terveyspalvelut on otettu huomioon myös hallitusohjelman nuorisotakuukirjauksessa tämä on tärkeää sillä nuoren syrjäytyminen on kokonaisuus johon ennen kaikkea nuoren terveys ja elämänhallinnan kyvyt näitä voidaan vahvistaa huolehtimalla hyvästä kouluterveydenhoidosta ja kehittämällä muun muassa mielenterveyspalveluita liian moni nuori jää nyt mielenterveysongelmien vuoksi työkyvyttömäksi jo ennen työelämään pääsyä hallituksen tavoitteena on myös lisätä velvoitteita puuttua koulukiusaamiseen sekä edistää koulurauhaa arvoisa puhemies suomen taloustilanne on vakava ellei jopa vakavampi kuin yhdeksänkymmentä luvulla helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori heikki hiilamo vertaa blogissaan yhdeksänkymmentä luvun lipposen hallituksen ja nykyisen sipilän hallituksen toimia hiilamo toteaa blogissaan suora lainaus sosiaalipolitiikan ydinkysymyksen köyhyyden näkökulmasta voi todeta että sipilän ykkönen on lipposen ykköstä parempi

arvoisa puhemies

vähävaraiset joutuvat kiristämään vyötään pakolla kysymykseni hallitukselle kuuluukin olemmeko siirtymässä pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta hyväntekeväisyysyhteiskuntaan olemme kaikki yhtä mieltä hallituksen kanssa siitä että suomen menestys perustuu osaamiseen nyt hallitus aikoo kuitenkin tehdä suuria säästöjä koko koulutuskentältä koulutusmenoja karsitaan noin kuusisataa miljoonaa euroa miten näin valtavat koulutukseen kohdistuvat säästöt voivat auttaa suomea nousuun otan esimerkiksi varhaiskasvatuksen jonka osalta hallitusohjelma on erityisen paha pettymys etten sanoisi että kaikkein eniten pettymystä tulee juuri tässä kohtaa pettymyksiä toki on tällä sektorilla paljon muitakin alkaen opintotuen kiristyksistä ja yliopistoindeksien leikkauksista joihin ei enää pitänyt koskea oecdn mukaan yhden euron sijoitus varhaiskasvatukseen tuottaa myöhemmin jopa seitsemän euroa enemmän kuin mikään muu kasvatus tai koulutus tästä ei hallitus kuitenkaan tunnu välittävän vaan pelkästään varhaiskasvatuksesta säästetään sataviisikymmentäneljä miljoonaa euroa subjektiivisen päivähoidon rajauksena ja ryhmäkokojen nostolla tuon oecdn laskelman mukaan tämä tulisi aiheuttamaan seitsenkertaiset siis yli miljardin euron menetykset tulevaisuudessa suomessa on kehitetty korkeatasoista esiopetusta viisitoista vuotta viime hallituskaudella uudistimme varhaiskasvatusta säätämällä varhaiskasvatuslain ensimmäisestä vaiheesta missä ovat hallitusohjelman kirjaukset varhaiskasvatuslain seuraavista uudistusaskelista joita sivistysvaliokuntakin edellytti edellytti ei kovin monta kuukautta sitten esiopetus on on ainutlaatuinen elämänvaihe pienelle lapselle ja se on pääsääntöisesti järjestetty päiväkotien kokopäiväisissä esiopetusryhmissä nyt hallitusohjelmassa esitetään esiopetuksessa olevan lapsen päivähoidon korvaamista edullisempana kerhotoimintana tämä johtaa koulutuksellisen tasa arvon romuttumiseen sillä kerhotoiminnan järjestämisestä ei säädetä millään tavalla yli kolme vuotiaiden päivähoidossa mitoitus tiukkenee niin että seitsemän lapsen sijaan yhdellä hoitajalla on jatkossa kahdeksan lasta hoidettavanaan päivähoitoryhmien koko nousee siis kahteenkymmeneenneljään lapseen niistä tulee koululuokkien kokoisia vaikka lapsi saattaa viettää varhaiskasvatuksessa jopa kymmenen tuntia päivässä laadun heikennyksistä huolimatta päivähoitomaksut kasvavat on myös syytä huomata että mitä enemmän ryhmässä on lapsia sitä enemmän sairaudet tutkitusti lisääntyvät ja tätä kautta myös vanhempien työstä poissaolot vaikka hallitus nimenomaan haluaisi lisätä niitä työssä läsnäoloja suuret ryhmät ovat riski myös erityislapsille ja ne heikentävät heidän tulevaa koulussa selviytymistään eli juuri sitä osaamista jota haluaisimme nimenomaan lisää koulutuksen tulevaisuus aiotaan hallitusohjelmassa turvata modernisoimalla digitalisaatiolla ja uudella pedagogialla jotka ovat sinänsä oikein hyviäkin hyviäkin asioita ja vaikka seinien määrää ja oppilaitosten verkostoa ja niiden hallintoa optimoimalla voidaan säästöjä jonkin verran saada johtavat näin suuret leikkaukset kuitenkin viime kädessä ja vääjäämättä opetusryhmien koon kasvuun sillä valtaosa kasvatuksen ja koulutuksen kuluista koostuu nimenomaan opetushenkilöstön palkoista digitaaliset oppimateriaalit ja niihin liittyvä uudenlainen pedagogia ovat toki tulevaisuutta mutta ne eivät voi kokonaan korvata perinteisiä menetelmiä ja kirjoja eli tuskin oppimateriaalikuluissakaan säästöä loppujen lopuksi tulee päinvastoin aapisia tarvitaan edelleen

arvoisa puhemies

minä jaan tässä salissa esitetyn huolen leikkauksien aiheuttamasta eriarvoisuuden kasvusta leikkaukset osuvat rajusti pienituloisiin eläkeläisiin työttömiin lapsiperheisiin ja opiskelijoihin sekä maailman köyhimpiin ja kun samanaikaisesti rahoitusta vähennetään kunnilta jotka ovat vastuussa peruspalveluista rapautuu hyvinvointivaltiomme perustavanlaatuisesti kunnat ovat joutuneet kiristämään talouttaan ja supistamaan palveluita jo vuosikausia eikä loppua näy vieläkään kunnista haetaan lisää säästöjä miljardin verran kuntien tehtävien karsintaharjoitus tehtiin viime hallituskaudella en usko että tälläkään kertaa haaviin jää solariumvalvontaa suurempaa käytännössä edessä on kuntien palveluiden alasajoa niin ikään hallituksen ajatus ajatus muuttaa osa kuntien tehtävistä vapaaehtoiseksi tarkoittaa käytännössä niiden supistamista kun lakisääteisyys poistetaan ovat kirjastot liikuntapalvelut kulttuuritoiminta kansalaisopisto lasten leikkitoiminta orkesterit museot ja teatteri monessa kunnassa seuraavana leikkauslistalla nämä kaikki ovat palveluita joilla parannetaan ihmisten hyvinvointia ja joihin pienituloisilla ei ole varaa jos kunnat eivät niitä tue vaarana on että tulevaisuudessa kunnat eriarvoistuvat ja suomalaiset ovat hyvin eriarvoisessa asemassa siitä riippuen missä sattuvat asumaan olen laajemminkin huolestunut vallalla olevasta normien purku hypestä varmasti on syytä pohtia ovatko kaikki normit ajanmukaisia tarpeellisia mutta on kuitenkin muistettava että normien tarkoitus on suojella ihmistä ja ympäristöä taata tasa arvoiset palvelut kaikille ja varmistaa tuotteiden laatu ja kuluttajien oikeudet niiden purkaminen ainoastaan yrityksiä silmällä pitäen vie ojasta allikkoon toivonkin hallitukselle viisautta ja harkintaa kun se haluaa purkaa olemassa olevaa lainsäädäntöä arvoisa puhemies suomalaisessa metsäpolitiikassa on perinteisesti vallinnut vain totuus kerrallaan toivottavasti biotaloudessa ei tehdä samaa virhettä hallitusohjelmassa tästä on näkyvissä vaaran merkkejä biotalous ja uusiutuva energia tunnutaan käsittävän valitettavan kapea alaisesti ja yksisilmäisesti kuitupuuna metsien hakkuumääriä halutaan kasvattaa rajusti se vaarantaa monia muita biotalouden mahdollisuuksia kuten luonto ja erämatkailua luonnontuotteiden käyttöä ja kestävää puurakentamista liian suuret hakkuumäärät vaarantavat monimuotoisuutta monimuotoisuudesta puheen ollen hallituksen luonnonsuojelulinjaukset ovat todella huolestuttavia pelkällä vapaaehtoisuudella ei turvata monimuotoisuutta saimaannorpan kohdalla vapaaehtoisuutta on kokeiltu vuosikymmeniä mutta laji on edelleen äärimmäisen uhanalainen jos haluamme säilyttää tuon ainutlaatuisen saimaan asukin ei pelkkä vapaaehtoisuus riitä hallitusohjelmassa esitetyt leikkaukset eivät suinkaan koske meitä kaikkia ne osuvat kaikkein voimallisimmin pienituloisiin ja ympäristöön tämä ei vastaa vihreiden käsitystä kohtuudesta suomea ja suomalaisia ei saada kuntoon leikkaamalla siksi en voi kannattaa esitettyä hallitusohjelmaa

arvoisa puhemies

on kuunnellut opposition kommentteja uudesta hallitusohjelmasta muistan itse viime kaudelta kun silloin oppositiokansanedustajana sai aina kritiikille hallituksen vastakommentin ja kysymyksen mistä itse olisit ottanut ja säästänyt tämän saman kysymyksen voi nyt vuorostaan esittää ainakin sdplle mutta myöskin lähes koko kauden hallituksessa olleille vihreille ja vasemmistoliitolle miksi nämä monet rakenteelliset uudistukset ja säästöt jäivät tekemättä silloin viime kaudella kaiken tämän haasteellisuudenkin keskellä on kuitenkin iloittava siitä että nyt vastuullisilla tahoilla on yhteinen näkemys talouden tilasta eikä sitä ole kaunisteltu minä kiitän sipilän hallitusta rehellisyydestä ja rohkeudesta leikkaukset ovat aina kipeitä mutta suomen talous hyvinvointiyhteiskunta eivät kestäisi jos jätettäisiin leikkaukset tekemättä sekin on selvää että suuret sopeutukset osuvat väistämättä niihin hallinnonaloihin joilla on suomalaisten arjessa paljon merkitystä mutta on syytä myös katsoa opposition rajun kritiikin taakse jos katsomme esimerkiksi koulutusta on että leikkauksia tulee tosin kaksi kertaa pienemmät kuin viime vaalikaudella merkittävä muutos viime kauteen on myös että juustohöyläuudistusten sijaan tehdään sellaisia rakenteiden perkauksia joilla voidaan tehdä asioita tehokkaammin ja paremmin ilman että koulutuksen laatua tai sen alueellista kattavuutta kovasti kuitenkaan heikennettäisiin koulutuksessa myös puututaan niihin seikkoihin joita viime vuosina on kritisoitu perusopetuksen kansainvälistä tasoa on arvuuteltu ammatillisen koulutuksen todellista valmistamista työelämään on myöskin pohdittu ja nuorten yhteiskuntatakuuta on kritisoitu nyt niitä pyritään kehittämään niin että kaikki todella pysyisivät mukana lisäksi kulttuuriin ja liikuntaan ei kohdisteta leikkauksia päinvastoin ne saavat lisäpanostuksia arvoisa puhemies leikkauksia ei pidä muuksi puhua eikä niiden aiheuttamia riskejä myöskään pyrkiä vähättelemään ne tarvitsevat seurantaa ja arviointia tuon kritiikin alle valitettavasti kuitenkin jääneet hallituksen merkittävät ja täysin oikeat panostukset ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin useilla suomalaisten hyvinvointiin suoraan liittyvillä sektoreilla minä lasken tällaisiksi esimerkiksi perustulokokeilun omaishoitajien jaksamisen tukemisen perhehoidon lisäämisen ja kotipalvelun lisäämisen leikkauksia ei myöskään kohdistettu lapsilisiin eikä pienten lasten kotihoidon tuen ehtoja muuteta takuueläkettä nostetaan olen myös erittäin luottavainen sen suhteen että kuntien velvoitteiden purkaminen antaa mahdollisuuden panostaa palveluiden laatuun tiukkojen normien täyttymisen sijaan normien purkamisella voidaan toivottavasti myös helpottaa vapaaehtoistyötä ja sillähän olisi olisi positiivinen vaikutus moniin ennalta ehkäiseviin toimiin joita paikallistasolla hoidetaan vapaaehtoisvoimin meiltä perätty hallituksen arvovalintoja minusta tässä on joukko sellaisia näen kuntien roolin muuttumisessa paljon mahdollisuuksia suomalaisten hyvinvoinnin suhteen toivon että kunta ja uudistusministerin johdolla tarkastellaan vielä paljon tätä hallitusohjelmaakin laajemmin mitä elinvoimatekijöiden korostuminen kuntien tehtävissä voisi mahdollistaa suomalaisten arjen palveluille suosittelen vahvasti tutkailemaan elinkaarimalliajattelun sopivuutta ja levitettävyyttä kuntiin meidän on päästävä pois liian alakohtaisesti sektoroituneesta ajattelusta enemmän eri elämäntilanteita ja ikäryhmiä huomioon ottavaan ja palvelevaan suuntaan ja nämä kaikki tietysti ennalta ehkäisevällä otteella arvoisa puhemies vielä aivan lopuksi haluan kannustaa hallitusta paneutumaan toden teolla yksin elävien tilanteeseen se on yksi aikamme merkittävimmistä eriarvoistavista sosioekonomisista statuksista johon meidän pitää pystyä ottamaan yhteiskunnallisesti kantaa toisena viestinä korostan että toimia että toimia miesten ja naisten välisen tasa arvon edistämiseksi tarvitaan edelleen vaikka moni asia on hyvin emme voi valitettavasti vielä tänäkään vuonna todeta että tavoitteet olisi saavutettu hallitusohjelmassa tavoite ja toteamus naisten ja miesten tasa arvosta oli selvästi sanottu tavoitteitten asettamisen lisäksi sillä sektorilla tarvitaan myös määrätietoisia toimia

arvoisa puhemies hyvinvointiyhteiskunnan pohjoismaista mallia on usein kutsuttu sosialidemokraattiseksi malliksi sen ytimenä on käsitys hyvinvointivaltiosta jonka kantavia ajatuksia ovat jokaisen kansalaisen oikeus koulutukseen terveydenhoitoon ja huolenpitoon hänen kotitaustastaan ja varallisuudestaan riippumatta kansalaisten oikeudet turvataan lailla ja niiden toteuttaminen rahoitetaan verrattain kireän progressiivisen verotuksen avulla tämä yhteiskuntamalli johon lisäksi sisältyy vahva sukupuolten tasa arvo on osoittautunut kansainvälisessä mittakaavassa kansallisen menestyksen ja keskeiseksi tekijäksi hyvinvointivaltion ja sosialidemokraattisen politiikan perimmäisenä tavoitteena on yksilön vapauttaminen hyvinvointivaltion tehtävä on vapauttaa yksilöt köyhyydestä tietämättömyydestä osattomuudesta tulevaisuudettomuudesta ja toivottomuudesta hyvinvointivaltion tehtävänä on vapauttaa yksilöt pelosta ja turvattomuudesta syrjinnästä sorrosta hyväksikäytöstä ja orjuudesta vapauttaa kehitykseen kasvuun iloon oppimiseen luovuuteen luottamukseen yhteisvastuuseen ja eettisyyteen hyvinvointivaltio ja hyvinvointiyhteiskunta ovat lähtökohtaisesti ja historiallisesti vapautuksen asialla tähän nähden tuntuu erikoiselta kun keskustan puheenjohtaja juha sipilä hallitusohjelmaneuvottelujen yhteydessä arvioi me suomalaiset olemme jääneet hyvinvointiyhteiskunnan vangiksi vapauttajasta onkin tullut vankila olemme vaikeuksissa koska hyvinvointiyhteiskunta on vanginnut meidät olemme lamassa koska hyvinvointiyhteiskunta on lamaannuttanut meidät oliko tämä ajatus taustalla kun hallitusohjelmaa kirjoitettiin jos oli niin näyttää siltä että vapautusprosessi on alkanut hallituksen kaavailemien leikkausten perusteella meidät ovat vanginneet pienituloiset eläkeläiset työttömät päivähoitolapset ja peruskoululaiset vapautta liikkumatilaa julkiselle vallalle haetaan heikentämällä näiden asemaa vähentämällä näiden liikkumatilaa nämä ryhmät ovat ikään kuin pallo jalassa tai kiviriippa jonka aiheuttamat kustannukset lamauttavat valtiota ja kuntia näiden ryhmien saamat edut ovat osa sitä hyvinvointiyhteiskunnan vankilaa josta nyt hallitus etsii tietä vapauteen tarkoittiko juha sipilä tätä puhuessaan hyvinvointiyhteiskunnasta vankilana toivottavasti ei muutoin on edessä todella kylmä näkymä vankila on vahva sana kuten on vapauskin ketkä tai mitkä ovat vapautemme esteitä sitä on hyvä miettiä ehkä olemme vankilassa mutta olemmeko hyvinvointiyhteiskunnan vankilassa sosialidemokraattinen yhteiskunta ajattelu on on aina korostanut koulutuksen merkitystä yksilön vapautumiselle mitä parempi koulutus sitä enemmän yksilöllä on valinnan mahdollisuuksia työmarkkinoilla ja sitä enemmän on liikkumatilaa myös yhteiskunnassa elinkeinoelämän toimiessa kansainvälisessä ympäristössä tieteellisen ja soveltavan tutkimuksen sekä kehitystyön merkitys kasvaa mitä lähempänä olemme kansainvälistä tutkimuksen ja innovaatioiden huipputasoa sitä suurempi on vapautemme kehittää suomalaisten yhteiskuntaa haluamaamme suuntaan tätä vapautta meidän tulisi janota tähän vapauteen tarvitaan sekä julkista että elinkeinoelämän rahaa arvoisa puhemies suomen ongelma ei ole palvelulupauksissamme vaan riittämättömässä panostuksessa tutkimukseen ja innovaatioihin tieto ja osaaminen vanhenevat tänä päivänä ennätyksellisen nopeasti tiedon ja osaamisen tarve kasvaa koko ajan huimaa vauhtia mikäli emme pysy tässä vauhdissa mukana putoamme tietämättömyyden ja osaamattomuuden kuiluun siitä tulla meille vankila joka vaikeuttaa selviytymistämme käsillä olevassa kilpailussa hallitus leikkaa tutkimusmäärärahoista ja opetuksesta perusasteelta yliopistotasolle saakka tätä perustellaan muun muassa sillä että lisävelan otto merkitsisi rasitusta tuleville sukupolville lapsille ja lastenlapsillemme mutta voi kysyä keneltä sitten on pois koulutuksen voimavarojen vähentäminen kenen tulevaisuuden perustaa siinä murretaan eikö juuri lasten joiden huolenpito päiväkodissa heikkenee ryhmäkoon suurentamisen myötä eikö juuri lasten joiden oikeus varhaiskasvatukseen heikkenee yhdeksänkymmentä luvun alussa tehtyjen leikkausten vaikutukset ovat tiedossa lapsiin ja nuoriin kohdistuvat heikennykset ovat kaikkein pitkävaikutteisimpia vakavat puutteet huolenpidossa varhaisessa lapsuudessa voivat kohtalokkaalla tavalla vaikuttaa yksilön koko ja toisaalta onnistumiset lapsen ja nuoren kehityksen kasvun ja oppimisen tukemisessa vaikuttavat ratkaisevasti yksilön pärjäämiseen ja menestymisen mahdollisuuksiin koko elämän aikana onnistunut koulutuspolku on paras tae yksilön omalle vapaudelle se on paras keino varmistaa ettei yksilön elämästä

arvoisa herra puhemies

velkaantuu ennätysvauhtia työttömyys kasvaa ja kansainvälinen kauppa on jäissä tähän se yhteisymmärrys taitaakin sitten loppua kansalaisillamme on syvä huoli maamme tulevaisuudesta nyt jos koskaan meiltä poliitikoilta vaaditaan ymmärrystä tämän tilanteen vakavuuden edessä sivusta huutelu tai arvostelu ei nyt auta tarvitaan yhdessä rakentamista ja ratkaisukeskeisyyttä johon opposition erityisesti toivon mukaan onko meistä kaikista siihen pääministeri sipilän hallituksen ohjelma on rakennettu vankalle pohjalle unelmahötön sijaan tavoitteet toimenpiteet sekä strategiset linjaukset suomen talouden tasapainottamiseksi ja uuden kasvun luomiseksi on tehty määrätietoisesti yhteisvoimin kolmen suurimman puolueen kesken tarvitsemme työkalupakista ainakin kolmenlaisia työkaluja sopeutusta uudistuksia ja kasvun kärkihankkeita muutama sana sopeutuksesta tämän vaalikauden aikana on tarkoitus noin neljän miljardin edestä tehdä siis sopeutustoimenpiteitä myös leikkauksia ja verojen korotuksia jotka tekevät jokaiselle kipeää muun muassa subjektiivisen päivähoito oikeuden kritiikin ymmärrän osittain mutta pitää tehdä jotain myös eläkeläisten erityisasumistuen lakkauttaminen toteutetaan

useita asiakasmaksuja korotetaan ja niin edelleen lista on huolestuttavan pitkä mutta näitä ratkaisuja tarvitsee tehdä koska menoja on saatava pienemmäksi sitten muutama sana uudistuksista niilläkin on neljän miljardin taloudellinen vaikutus saatavissa tarvitsemme kipeästi tämän sosiaali ja terveydenhoidon sote uudistuksen viemisen maaliin toisen asteen rakenteellinen uudistus joka tapauksessa ilman säästöpaineitakin pitää toteuttaa ammatillisen koulutuksen osalta kuntien tehtäviä aiotaan karsia ja aluehallintoa uudistaa normeja puretaan ja lupamenettelyjä sujuvoitetaan mitä sitten uuden kasvun pakettiin jää sipilän hallitus aikoo laittaa yhden pilkku kuuden miljardin euron kärkihankepaketin liikkeelle erityisen iloinen olen siitä että vaalikentilläkin moneen moneen otteeseen toivottu ja kerrottu perusväylänpidon parannuksiin tuleva kuudensadan miljoonan euron paketti saadaan nyt aikaan satamat radat rapistuvat käsiin ja siksi väylätyöryhmän yksimielinen kanta siitä että että tasokorotuksia tarvitaan perusväylänpitoon on on nyt hallituksessa toteutumassa koulutuksen kärkihankkeista vaikkakin siitä leikataan nyt tällä vaalikaudella paljon niin aiotaan myöskin panna panna euroja liikenteeseen niin että perusopetuksen oppimisympäristöjä kehitetään digitalisaatio tulee lähemmäksi oppilaita ja opettajia toteutetaan opettajien täydennys ja peruskoulutusta lisää ja ennen kaikkea liikutaan enemmän peruskouluissa ja muuallakin nuorisotakuuta aiotaan jatkaa yhteiskuntatakuun suuntaan

on tullut hyviä kokemuksia palkkatukea nuorten osalta parannetaan kaikille peruskoulun päättäville taataan koulutus työ tai kuntoutuspaikka arvoisa puhemies kärkihankkeissa on myöskin biotalouden kasvun eväät me haluamme panostaa uusiutuviin energiamuotoihin ja erityisesti liikennepolttoaineiden kohdalla vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä halutaan omavaraisuutemme olevan neljäkymmentä prosenttia biotaloudesta tulee uusia työpaikkoja koko suomeen ja niitä

arvoisa puhemies sosiaali ja terveydenhuollon uudistamiselle on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet taata yhdenvertaiset asiakaslähtöiset ja laadukkaat palvelut koko maassa vahvistaa peruspalveluja ja toteuttaa kustannustehokas ja vaikuttava palvelurakenne palvelurakenne aivan keskeisiä tavoitteita ovat myös terveyserojen kaventaminen julkisten palvelujen tuottavuuden parantaminen ja julkisen sektorin kestävyysvajeen supistaminen tätä ratkaisua on haettu jo vuosia erilaisissa kokoonpanoissa ja erilaisten mallien avulla tosiasia kuitenkin on että hoitoa tarvitseville on yhdentekevää millä hallintomallilla palvelut järjestetään kunhan palveluja tarvitessaan niitä saa siksi monen sosiaali ja terveydenhuollon asiakkaan niin sanotun tavallisen ihmisen siis mielestä käytävä keskustelu ratkaisumalleista on tuntunut kovin kaukaiselta oman arkielämän näkökulmaan nähden hallitusohjelmassa on nyt sovittu askelmerkit sote uudistuksen valmisteluun näistä askelmerkeistä on vielä matkaa käytännön toteutukseen hallitus on sopinut hallintomallin valmistelusta alueellisen itsehallinnon pohjalta sote alueiden määrää ja kokoa ole vielä lopullisesti päätetty tosin hallitusohjelmassa sanotaan että alueita on enintään yhdeksäntoista terveyden terveyden ja hyvinvoinnin laitos thl otti kantaa että yhdeksäntoista aluetta on liikaa alueiden määrässä pitäisi huomioida alueiden taloudellinen kantokyky ja järjestämisosaaminen kansainvälinen suuntautuminen on kohti miljoonapiirejä oleellista thln näkökulmasta on että alueet alueet kykenevät vastaamaan kaksikymmentäneljä kautta seitsemän päivystyksestä ja vaativasta erikoissairaanhoidosta tämä puoltaisi kahtatoista viittätoista aluetta palvelujen näkökulmasta hallitusohjelmaan on kirjattu tärkeä tehokkuuden ja laadun mittaaminen sekä kustannusten läpivalaisu oleellista onkin että jatkossakin jo nyt alueilla hyvin toimiva yhteistyö julkisen yksityisen ja järjestöjen välillä palveluntuottajina jatkuu edelleenkin toimivia monituottajamalleja on käytössä ympäri suomea ylipäätänsä yhden uudistuksen tavoitteen pitäisi olla että hyvät käytännöt saataisiin laajasti ja tehokkaasti käyttöön koko maassa hallitusohjelmassa mainittu tietojärjestelmien parantaminen lisää toivottavasti tuottavuutta koko sote sektorilla arvoisa puhemies sosiaali ja ja terveydenhuollossa tuloksellinen toiminta vaatii hyvää osaamisen johtamista kun henkilöstö mukana päätöksenteossa ja uudistamisessa tuloksellisuus paranee on tärkeätä että alan ammattitaitoinen henkilöstö pidetään mukana uudistuksen kaikissa vaiheissa ja heidän osaamisensa hyödynnetään uudistuksen toteuttamisessa sote uudistus koskettaa liki kaikkia suomalaisia mutta erityisesti yli kahtasataatuhatta sote alalla työskentelevää ammattilaista kyseessä on siis myös työhyvinvointikysymys uudistus vaatii toki vahvaa valtakunnallista ohjausta mutta onnistunut uudistuksesta tulee ainoastaan siinä tapauksessa että alan henkilöstö pääsee mukaan

arvoisa puhemies hallituksen tavoitteena on tehdä suomesta koulutuksen osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa ja muun muassa uudistaa peruskoulutus digitaalisten oppimisympäristöjen avulla tutkimus ja innovaatiotoiminnan laadun ja vaikuttavuuden tavoitellaan kääntyvän nousuun toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin lopputulemaa jännitetään maakunnissa jo nyt maha kuralla nopeutetaan tehostetaan parannetaan vahvistetaan kaikkeen tähän peilaten leikattujen resurssien ja kasvavien tavoitteiden epäsuhta vaikuttaa ilmeiseltä korkeakoulutus on kuitenkin suomen kaltaisen pienen maan kilpailukyvyn elinehto nykyisessä elämänmenossa korkeakoulutuksen laatu ja vaikuttavuus on tällä hetkellä eri uudistusten temmellyksessä saatettu siihen tilaan ettei opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen käytännössä ole resursseja korkeakouluissa professorien aika menee rahojen haalimiseen yksiköilleen hallitus tarjoaa kädenojennuksena verovähennyksiä näiden almujen antajille tarpeeseen tulee epäilemättä arvoisa puhemies hallitusohjelmassa mainittu opettajien työrauha ei laskeudu koulujen arkeen ryhmäkokoja kasvattamalla ja kaiken mullistavia digiloikkausuudistuksia viljelemällä ellei näiden muutosten vanavedessä seuraa riittäviä resursseja uudistusten kohtaamiseen koulutyön ja opettajien työrauhan juuret sijaitsevat oppilaitosten ulkopuolella lasten ja nuorten perheissä hallituksella on hyviä tavoitteita perheiden ja lasten edun edistämisestä lapsiperheiden kotipalvelujen saatavuuden turvaamisesta ja perheystävällisten työpaikkojen toimintamalleista päivähoito oikeuden rajaamisen suhteen toivoa todella sopii että edes sosiaaliset perusteet otetaan vakavasti lapsen etua ajatellen miten näihin tavoitteisiin sopivat ne valtiovarainministeriön ja eduskuntatutkimuksen laskelmat jotka osoittavat leikkausten yhdeksi suurimmaksi kohderyhmäksi lapsiperheet arvoisa puhemies kun hallitus haluaa lapsi perhe ja koulutuspoliittisena linjauksenaan erikseen kirjaten myös lisätä velvoitteita kiusaamiseen puuttumiseen herää kysymys epäileekö hallitus kiusaamisen olevan sormien läpi katsottavaa toimintaa nykykouluissa koulujen arkea on kohdata eriarvoistuvan yhteiskunnan kaikki lapset ja nuoret niiden silmä korva ja käsiparien voimin joita kouluille on suotu norminpurkutalkoiden aikakaudella normien tiukentaminen ei tässä yhdessäkään tapauksessa taida auttaa ellei tunnisteta että parempaa lopputulosta ei synny ellei ole riittävästi tekijöitä sama pätee muuten myös hallituksen tavoitteisiin nopeuttaa lupaprosesseja ja höllentää seuraa erityisesti suurten teollisten hankkeiden kohdalla vähäväkisten ja tiukassa resurssikurimuksessa nyt toimivien ely keskusten kohdalla tästä on jo kainuun suunnalta melko ikäviä esimerkkejä arvoisa puhemies määrätietoinen säästölista tarkoittaa kokonaisuutena joka tapauksessa sitä etteivät leikkaukset arkielämässä kohdennu tasaisesti jokaista suomalaista kirpaisevaksi yhteiseksi taakaksi yhteiskunnan nelikenttäanalyysissä tuppaa käymään niin että osaan ihmisistä kaikki uhat kohdentuvat heikkouksia voimistaen toiset onnistuvat jalostamaan mahdollisuudet vahvuuksiksi eriarvoistumisen kasvun pysäyttämisen tulisi olla jokaisen hallituksen ykköskärkihanke se edistää tutkitusti koko yhteiskunnan kasvua ja hyvinvointia hallitusohjelmasta en valitettavasti löydä selkeitä näkymiä tämän tavoitteen saavuttamiseksi vihreillä on realistinen vaihtoehto hallituksen linjalle se esitetään aikanaan varjohallitusohjelmassa ja budjetissa meilläkin on tavoitteena talouden tasapaino ja kestävyysvajeen umpeen kurominen vastuullinen talouspolitiikka voi nojata myös maltillisempaan sopeutustahtiin ja reippaampiin tulevaisuuden pärjäämistä vahvistaviin uudistuksiin meillä on varaa käyttää talouden kuntoon saattamiseen kaksi kautta meillä ei ole varaa tuhota hyvinvointimme perusteita toisin kuin isoissakin linjauksissa on hallituksen laita linjamme on sama ennen vaaleja ja vaalien jälkeen arvoisa puhemies työllisyys määrittää sopeutusten tarpeen siksi on syytä tavoitella korkeaa työllisyysastetta mikä puolittaa leikkaustarpeen sen sijaan että pyritään vain saamaan työssä olevat ihmiset tekemään entistä enemmän töitä tulee tavoitella sitä että yhä useampi voisi päästä töihin ja tehdä edes jonkin verran töitä ja pysyä mukana yhteiskunnassa työllisyyttä nostavan perustulon kestävällä tavalla toteutettavan kotimaisen uusiutuvan energian vallankumouksen ja uusien kasvu ja vientialojen kasvun toteuttamisessa hallitusta voi hyvällä syyllä kuitenkin tukea ja kannustaa vahvasti

arvoisa puhemies hallitusohjelma sisälsi odotetusti vaikeita leikkauspäätöksiä valtion menoihin päätökset ovat kuitenkin välttämättömiä koska viimeisinä vuosina hallitsemattomaksi kiihtynyt valtion velkaantumiskierre on pysäytettävä ei ole reilua elää nyt yli varojemme ja sysätä velkaa lastemme ja lastenlastemme maksettavaksi leikkauksilla on kuitenkin hopeareunus mahdollisimman suuri osa suunnitelluista säästöistä tapahtuu rakenteellisten uudistusten avulla ja vähentämällä eikä suorilla rahallisilla leikkauksilla kuntien tehtäviä ja asumisen ja rakentamisen säätelyä vähennetään ja esimerkiksi sote uudistuksella saadaan sekä säästöjä että sujuvuutta ihmisten peruspalveluihin arvoisa puhemies sosiaali ja terveysmenojen kasvua ei voi kuitenkaan tehokkaasti hillitä pelkästään rakenteita muokkaamalla yhteiskunnalle tulee säästöjä myös ja erityisesti siitä että hallitus panostaa vahvasti terveys ja hyvinvointierojen kaventamiseen halvin sairaus on ennalta ehkäisty sairaus suomalaisten keskeisiä kansanterveysongelmia ovat sydän ja verisuonitaudit ja tyypin kaksi diabetes stmn laskelmien mukaan tätä terveysriskiä voidaan todennäköisesti alentaa korkeasti koulutetun väestön tasolle mikä tarkoittaisi sairastavuuden vähentämistä noin kahdellakymmenellä viiva neljälläkymmenellä prosentilla nykyisestä välittömästi voitaisiin saavuttaa ainakin noin kahdeksankymmenentuhannen henkilötyövuoden lisäys ja suorat terveydenhoitokustannusten säästöt olisivat noin viiva kaksi miljardia euroa toistan yksi pilkku viisi viiva kaksi miljardia euroa säästöä joka ei haavoittaisi ketään ei olisi keltään pois vaan päinvastoin toisi hyvinvointia niin kansalaisille kuin myös valtion rahakirstuun valitettavasti puhuminen terveyden edistämisestä on aihe jolla ei otsikoita revitä eikä herätetä kiivasta debattia paitsi jos kyseessä on alkoholihaittojen ehkäisy alkoholin saatavuutta tai mainontaa rajoittamalla sipilän hallitus haluaa tukea ihmisten terveyttä ja toimintakykyä ja hallitusohjelmassa terveys oikeutetusti nostetaankin suomen menestyksen kilpailutekijäksi arvoisa puhemies eri väestöryhmien terveyserojen kaventaminen on siis paitsi inhimillisyys ja arvokysymys myös valtiontaloudellinen kysymys kun terveet elämäntavat on opittu lapsena ja nuorena myönteiset vaikutukset heijastuvat aina pitkälle työelämään tekojen ja terveen elämän arvostuksen on lähdettävä kotoa neuvoloista ja kouluista ja jatkuttava aina työelämään ja myös ikäihmisten toimintaan hallitusohjelmassa onkin ansiokkaasti linjattu että peruskouluissa liikutaan jatkossa tunti päivässä myös lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma on yksi hallituksen kärkihankkeista ongelmiin pyritään jatkossa puuttumaan hyvissä ajoin jotta inhimilliset katastrofit saadaan estettyä arvoisa puhemies on hyvä muistaa että aina ei niillä ole suurin hätä jotka pitävät kovinta ääntä keskusta pitää huolta myös maan hiljaisista omaishoitajista osatyökykyisistä vammaisista lapsiperheistä ja syrjäytymisvaarassa olevista nuorista hallitusohjelmassa on varattu omais ja perhehoidon kehittämiseen toistasataa miljoonaa euroa lisätukea kymmeniä miljoonia euroja lisärahaa on tulossa myös muun muassa lastensuojeluun ja lapsiperheiden kotiapuun ja vanhusten kotihoitoon nuorisotakuuta kehitetään ja etsivää nuorisotyötä ja nuorten mielenterveyspalveluita vahvistetaan lisäksi hallitus käynnistää kansallisen mielenterveyttä edistävän ja yksinäisyyden ehkäisyyn tähtäävän ohjelman arvoisa puhemies lopuksi haluan vielä antaa erityiskiitoksen hallitusohjelman linjauksesta satsata kuusisataa miljoonaa euroa liikenneväyliemme korjausvelan vähentämiseksi tuo satsaus välttämätön hallitusohjelman pohjalla olevalle suomen tulevaisuuden visiolle siitä että menestyksemme rakentuu muun muassa biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen nousulle uskon ja toivon tämän liikenneinfrasatsauksen olevan osoitus siitä että nykyinen hallitus toisin kuin edeltäjänsä näkee ja tuntee myös erityisesti sen suomen arvon joka alkaa suurin piirtein kehä kolmoselta ja päättyy nuorgamiin arvoisa puhemies hallitus ei ole yksin vastuussa koko suomen hyvinvoinnista kansalaisyhteiskunnalla on tässä työssä merkittävä rooli hallituksen tehtävänä onkin mahdollistaa kansalaisyhteiskunnan toiminta purkamalla normeja jotka vaikeuttavat järjestötyötä ja vapaaehtoistoimintaa meidän kaikkien on kuitenkin hyvä muistaa että mikään laki ei estä meitä jo nyt olemasta lähimmäisiä toisillemme ihminen ihmiselle